ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen neljännestä asiasta esittelyn tekee valiokunnan puheenjohtaja edustaja lapintie olkaa hyvä

kiitos rouva puhemies perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi tiedustelun valvontaa koskevat mietinnöt kaksi mietintöä ja nämä molemmat liittyvät tähän laajaan tiedustelulainsäädännön kokonaisuuteen eli siviilitiedusteluesitykseen ja ja sotilastiedusteluesitykseen sen lisäksi eduskunta on hyväksynyt muutoksen suomen perustuslain kymmenennen pykälän muuttamisesta ja tämän uuden kymmenennen pykälän neljännen momentin mukaan lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa oikeudenkäynnissä turvallisuustarkastuksessa ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta tämän perustuslain muutoksen yhteydessä perustuslakivaliokunta piti erityisen olennaisena että tiedustelun toimintaympäristössä huolehditaan riittävistä oikeusturva ja valvontajärjestelyistä nämä kaksi mietintöä käsittelevät juuri juuri tätä valvontajärjestelmää laillisuusvalvontaa ja parlamentaarista valvontaa tätä pidetään hyvin tärkeänä ehdotettujen siviili ja sotilastiedustelun toimivaltuuksien kannalta sen lisäksi oikeuskäytännössä euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja euroopan unionin tuomioistuimen käytännöissä on korostettu valvontatoimielinten riippumattomuutta ja valvonnan tehokkuutta ja myös nämä ovat taustalla tässä perustuslakivaliokunnan mietintöjen valmistelussa tiedustelun laillisuusvalvonta jota tämä hallituksen esitys käsittelee on osa tiedustelutoiminnan valvontakokonaisuutta johon kuuluvat sen lisäksi viranomaisten sisäinen valvonta tiedustelutoimivaltuuksien tuomioistuinkäsittely ja nyt ehdotettu parlamentaarinen valvonta jota esittelen tuossa hetken kuluttua perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan ilman tehokasta valvontaa ei viranomaisille voida antaa niin pitkälle perusoikeuksiin puuttuvia toimivaltuuksia kuin siviili ja ja sotilastiedustelua koskevissa hallituksen esityksissä ehdotetaan valiokunnan mukaan ehdotetusta tiedustelutoiminnasta säätäminen tavallisella lailla edellyttää että myös valvontaa ja parlamentaarista valvontaa koskevat riittävät säännökset on jo hyväksytty siinä vaiheessa kun päätetään lopullisesti siviili ja ja sotilastiedustelua koskevien lakien hyväksymisestä eduskunnan täysistunnossa ja nyt nämä kaksi asiaa ovat tässä eduskunnan käsittelyssä ja näin ne voidaan hyväksyä tästä tiedusteluvalvontavaltuutetusta valiokunta on muuttanut viranomaisen nimikettä nimeä sillä tavoin että se vastaa tänne perustettavaa parlamentaarista valvontaa muutoin tiedusteluvalvontavaltuutettua koskeva lakiehdotus ehdotetaan hyväksyttäväksi pääosin hallituksen esityksen mukaisena kuitenkin valiokunta ehdottaa että valtuutetun valvontatehtävä laajennetaan koskemaan suojelupoliisin toimintaa kokonaisuudessaan lisäksi valiokunnan mielestä tiedusteluvalvontavaltuutetun riippumatonta asemaa tulee vielä vahvistaa sen vuoksi ehdotetaan että tiedusteluvalvontavaltuutetuksi voidaan nimittää vain ei ole sellaisia sidonnaisuuksia jotka ovat omiaan vaarantamaan valvontatehtävän asianmukaista ja riippumatonta hoitamista tämän lisäksi tiedusteluvalvontavaliokunnalle tulee antaa oikeus lausua mielipiteensä tiedusteluvalvontavaltuutetun virantäytöstä ja tämä uusi valiokunta siten haastatella hakijoita niin halutessaan sen lisäksi perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota tiedusteluvalvontavaltuutetun resursseihin tiedusteluvalvontavaltuutetun käytettävissä olevilla resursseilla on konkreettinen vaikutus salassa tehtävän tiedustelutoiminnan valtiosääntöiseen hyväksyttävyyteen uuden valtuutetun valvonnan tulee olla tosiasiallisesti tehokasta eivätkä puutteelliset resurssit saa muodostaa käytännön toiminnassa estettä tehokkaalle valvonnalle hallituksen esityksen johdannossa todetaan että tiedusteluvalvontavaltuutetulla olisi tarpeellinen määrä henkilöstöä ja silloin on kaavailtu kahta päätoimista asiantuntijavirkamiestä assistenttia perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan on ilmeistä että ehdotetun laajuisella organisaatiolla ei ole mahdollista turvata kattavaa valvontaa asianmukaisesti ja tehokkaasti ja valiokunta haluaakin valtioneuvoston kiinnittävän vakavaa huomiota asiaan ja pitää välttämättömänä valvontaan osoitettavien resurssien mitoittamista perusteluissa kaavailtuun nähden huomattavasti suuremmiksi valvonnan riittävyyden kattavuuden ja tehokkuuden turvaamiseksi valiokunta pitää saamansa selvityksen perusteella ilmeisenä että tiedustelutoiminnan valvonnan vaatimat resurssit voivat olla tiedustelutoiminnan täytäntöönpanon edetessä jopa moninkertaiset parlamentaarisen valvonnan osalta perustuslakivaliokunta ehdottaa muutoksia ensinnäkin tiedusteluvalvontavaliokunnan valvontatehtävää laajennetaan koskemaan suojelupoliisin toimintaa kokonaisuudessaan alkuperäisen puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan eduskunnan puhemies

asettamista hankkinut valiokunnan jäseniksi ehdotetuista edustajista laajan turvallisuusselvityksen tämän osalta perustuslakivaliokunta toteaa että sinänsä tiedusteluvalvontavaliokunnan erityistehtävät sekä tiedonsaantioikeuden kohteen erityispiirteet ja laajuus huomioon ottaen valiokunnan jäsenten luotettavuuteen ja integriteettiin saattaa käytännössä kohdistua erityisiä vaatimuksia ehdotettu henkilöturvallisuusselvityksen hakemiseen perustuva menettely ei kuitenkaan sovi hyvin eduskunnan asemaan kansan valitsemana ylimpänä valtioelimenä eikä myöskään kansanedustajan riippumattomuuteen riippumattomuutta korostaa myös kansanedustajan koskemattomuus joka muun ohella sisältää kiellon estää kansanedustajaa hoitamasta edustajantointaan

alkuperäisen esityksen mukaisen turvallisuusselvityksen laatisi turvallisuusselvityslain nojalla suojelupoliisi mikä olisi merkinnyt että tiedusteluvalvonnan kohteena oleva viranomainen itsenäisesti selvittäisi ennakoivasti ennakoivasti valvovan toimielimen jäsenten luotettavuuteen vaikuttavia tietoja tällaista asetelmaa ei perustuslakivaliokunnan mielestä voida pitää täysin eduskunnan päätöksenteon itsenäisyyden ja valvontatoiminnan riippumattomuuden kannalta vaikka selvitys ei olisikaan sitonut eduskuntaa tämän vuoksi perustuslakivaliokunta katsoo että ehdotuksen tavoitteet voidaan saavuttaa turvallisuusselvityksen sijasta eduskunnan toimintaan paremmin soveltuvalla mekanismilla joka ei rakennu suojelupoliisin tekemän selvityksen varaan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi aiotusta kansanedustajasta tehtävä laaja turvallisuusselvitys korvataan valiokunnan esityksessä menettelyllä joka perustuu tietosuojavaltuutetun tarkastusoikeuden ja eduskunnan pääsihteerin asianomaisen kansanedustajan sekä hänen edustamansa eduskuntaryhmän puheenjohtajan rajattuun tiedonsaantiin sekä tämän jälkeen mahdollisesti käytävään keskusteluun kyseessä olisi tietosuojavaltuutetun tarkastusoikeuteen nähden erityinen menettely tarkastusoikeus kohdistuu suojelupoliisin toiminnallisen tietojärjestelmän tietoihin tämä suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä on suojelupoliisin käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri johon tallennetaan tietoja joita on tarpeen käsitellä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi taikka oikeus ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta vaarantavien hankkeiden tai rikosten estämiseksi paljastamiseksi tai selvittämiseksi eli tällaisia tietoja tietosuojavaltuutettu sitten

asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskeviin säännöksiin ehdotetaan myös muutoksia tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamisen vuoksi uuden valiokunnan pöytäkirjan liitteet ja valiokunnan muut tehtävää koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä jollei ole ilmeistä että tiedon antaminen niistä ei aiheuta merkittävää vahinkoa suomen kansainvälisille suhteille tai eduskunnan työjärjestykseen lisätään myös viittaus salassapitorikosta koskevaan rikoslain säännökseen sinänsä viittaus ei kuitenkaan muuta oikeustilaa eikä sillä laajenneta rangaistavuutta kattamaan esimerkiksi tiedon oikeudetonta antamista sellaisista asiakirjoista jotka eivät vielä ole julkisia perustuslakivaliokunta pitää myös tarpeellisena todeta ettei esimerkiksi yhteiskuntapoliittinen keskustelu tai keskustelu eduskuntaryhmän piirissä muutu sääntelyn johdosta periaatteellisesti nykyisestään lopputuloksena perustuslakivaliokunta

esittää että hallituksen esitykseen ja toinen lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja tästä toisesta

lakiehdotus hyväksytään muutettuna perustuslakivaliokunta esittää uutta kolmas lakiehdotusta jossa täsmennetään tietosuojavaltuutetun tekemää tarkastusta uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi aiotusta kansanedustajasta

kymmenettä tekemällään päätöksellä

olla tiedustelun kohdistuminen sotilaalliseen toimintaan tai muuhun sellaiseen toimintaan joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta tuo muutos oli merkittävä kansalaisten

demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen suojaamiseksi on perusteltua että uusien tiedusteluvaltuuksien vastapainoksi säädetään

käsittelyssä olevat perustuslakivaliokunnan mietinnöt sisältävät valiokunnan yksimielisen ehdotuksen siitä miten tuo valvonta on järjestettävä pohjana ovat hallituksen esitys tiedustelun laillisuusvalvonnasta ja puhemiesneuvoston ehdotus tiedustelun parlamentaarisesta valvonnasta valiokunta esittää että uuden valvovan viranomaisen tiedusteluvalvontavaltuutetun toimivaltuuksia vahvistetaan siihen nähden mitä ne olivat esityksessä kun helsingin käräjäoikeus käsittelee tiedustelulupa anomuksia tiedusteluvalvontavaltuutetulla on käräjäoikeuden istunnossa paitsi läsnäolo oikeus myös puheoikeus tiedustelutoimintaa valvovan viranomaisen puheoikeus on omiaan vahvistamaan tiedusteluviranomaisten paneutumista lupa anomusten perustelemiseen perustuslakivaliokunta esittää että eduskunta osallistuisi tiedusteluvalvontavaltuutetun valintaan tiedusteluvalvontavaliokunnan tulisi saada lausua ehdokkaista ennen kuin valtioneuvosto päättää nimityksestä siirtymäsäännöksellä mahdollistettaisiin se että ensimmäisen tiedusteluvalvontavaltuutetun rekrytointi voidaan aloittaa jo ennen valvontavaliokunnan asettamista eduskunnan puolelta valintaan osallistuisi ensimmäisen kerran perustuslakivaliokunta parlamentaarinen valvonta toteutettaisiin perustamalla eduskuntaan uusi valiokunta valiokunnan tehtävä olisi esitettyä laajempi valiokunta valvoisi supon toimintaa kokonaisuudessaan ei vain tiedustelutoimintaa uuden valiokunnan toiminnassa korostuu valiokunnan ja sen jäsenten salassapito ja vaitiolovelvollisuus valvontatehtäväänsä hoitaakseen valiokunnalla on poikkeuksellisen laajat tiedonsaantioikeudet suojelupoliisin toimintaan vaikein kysymys asian käsittelyssä on on ollut se onko tarpeen ja voidaanko kansanedustajien sopivuutta valiokunnan jäseniksi tässä tapauksessa arvioida syvällisemmin kuin mikä on vallitseva käytäntö perustuslakivaliokunta torjui puhemiesneuvoston ehdotuksessa olleen mallin jossa eduskunnan puhemies olisi pyytänyt supolta laajan turvallisuusselvityksen valiokuntaan aikovista kansanedustajista tätä ei pidetty hyvänä ottaen huomioon puhemiehen poliittinen rooli ja se että tässä mallissa valvonnan kohdetta supoa olisi pyydetty arvioimaan henkilöitä joita ollaan asettamassa supoa valvovan valiokunnan jäseniksi perustuslakivaliokunta pitkän valmistelun ja koordinaatiotyöryhmän parlamentaarisen seurantaryhmänkin ahkeran työskentelyn pohjalta päätyi esittämään mallia jossa tietosuojavaltuutettu tarkistaa tiedusteluvalvontavaliokuntaan aikovan kansanedustajan pyynnöstä häntä koskevat tiedot supon rekisteristä tietosuojavaltuutettu informoi tarkastuksen tuloksesta kansanedustajaa ja tarvittaessa käydään arvioiva keskustelu kansanedustajan hänen eduskuntaryhmänsä puheenjohtajan ja eduskunnan pääsihteerin kesken lopullinen päätös edustajan valitsemisesta valiokuntaan tehdään eduskunnan täysistunnossa jatkossa kuten muidenkin valiokuntien osalta niin kuin nytkin tehdään eduskunta päättää siis valiokuntaan valinnasta tämän menettelyn voi katsoa ohjaavan edustajia ja ja eduskuntaryhmiä harkitsemaan omia ratkaisujaan siltä kannalta miten voidaan parhaiten edistää tiedusteluvalvontavaliokunnan toimintakykyä sen käsitellessä maan turvallisuuden kannalta äärimmäisen herkkiä ja tiukasti salassa pidettäviä tietoja tietosuojavaltuutetun tiedonsaantiin nojaava kansanedustajan eräänlainen ennakkoarviointi siihen liittyvä keskustelu on uutuus eduskunnan sen takia sitä työstettiin pitkään tähän on kuitenkin päädytty koska itse tiedusteluvalvontavaliokuntakin on tehtävänsä puolesta uutuus eduskunnassa millään muulla valiokunnalla ei tule olemaan eikä ole samanlaisia tiedonsaantioikeuksia kuin tällä uudella valiokunnalla on siis varjeltu uuden valiokunnan toimintakykyä arvokasta on että nyt esitetyllä ratkaisulla on eduskunnassa laaja parlamentaarinen tuki josta pitää kiittää erityisesti perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajaa tapani tölliä joka on on vetänyt sitkeästi koordinaatioryhmää ja sitä ennen parlamentaarista valmisteluryhmää seurantaryhmää jossa näitä erilaisia käsityksiä on yhteensovitettu kiitos siitä työstä jota on tehty

arvoisa rouva puhemies tämän esityksen kohdalla kyllä suuri kiitos tälle eduskunnalle joka on hienosti kyennyt nyt tähän pisteeseen tämän saattamaan mielestäni koko tämä prosessi osoittaa ensinnäkin sen että parlamentaarisella valmistelulla on ollut valtavan tärkeä ja ja arvokas rooli tässä ja myös sen että turvallisuuspolitiikka on koko eduskunnan yhteinen asia tämän asian käsittelyssä ei ole mitenkään tarpeettomalla tavalla tavalla noussut hallitus oppositio välinen politiikka vaan ymmärretään että tämä on meidän kaikkien yhteinen asia ja tässä ollaan nimenomaan

ei ole lyhytnäköisen poliittisen pelin paikka tämän lakipaketin valmisteluhan on ollut varsin huolellista ja perusteellista valmistelu käynnistettiin jo viime vaalikaudella itse asiassa nimenomaan sisäministeriön ja puolustusministeriön yhteisestä esityksestä ja sitten utvan päätöksellä vuonna kaksituhattakolmetoista jolloin asetettiin tiedonhankintalakityöryhmä sen vuoksi itsekin tätä valmistelua ihan alkuvaiheesta lähtien tiiviisti seurasin tämä sai esitykset valmiiksi tiedustelulainsäädännön suuntaviivoiksi mutta sitten siltä pohjalta sipilän hallitus jatkoi valmistelua esityksiähän on käsitelty tiiviisti edustaja töllin todellakin hienosti ja ansiokkaasti johtamassa parlamentaarisessa seurantaryhmässä haluan edustaja töllille antaa kiitoksen siitä että hän kykeni niin sovinnollisesti viemään tätä eteenpäin ja huomioimaan kaikki näkemykset niin että olemme nyt tässä pisteessä haluan tässä nyt vielä vielä mainita erityisesti tuon parlamentaarisen seurantaryhmän edustaja kasvin joka on ollut kyllä aivan todellinen asiantuntija asian käsittelyssä uskon että teidän panoksellanne edustaja kasvi oli kyllä aika ratkaiseva merkitys siihen että että ymmärrettiin mistä mistä on kysymys ja että ollaan ollaan nyt tässä itse olen hyvin vakuuttunut siitä että tätä lakipakettia todellakin tarvitaan me elämme tilanteessa jossa terrorismiuhka on lisääntynyt vakava terrori isku kansallista turvallisuutta uhkaava kyberhyökkäys on milloin tahansa mahdollista ja olemme valitettavasti joutuneet todistamaan viime vuosina sitä että myös sotilaallisten uhkien luonne on muuttunut mikä konkretisoitui krimin valtauksessa kun puolustusvoimien perinteiset

ovat perustuneet analogiseen tiedusteluun niin todellakaan se ei enää riitä organisaatioiden viestintä on siirtynyt digitaaliseen muotoon ja sekin sekin tätä lainsäädännön edistämistä vauhdittaa

tässä on voisin sanoa mielestäni jopa menty eteenpäin siitä esityksestä joka annettiin itse pidän kyllä aika nerokkaana sitä tapaa jolla ratkaistiin kysymys tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenistä hankittavasta selvityksestä on kyllä tunnustettava että kansanedustajien aseman riippumattomuus on on tärkeä periaate ja kun ministereistäkään ei näitä laajoja turvallisuusselvityksiä tehdä niin pidän kyllä aika hyvänä ja suorastaan nerokkaana tätä ratkaisua että nyt sitten tietosuojavaltuutetulta voi tämän selvityksen tilata ja pyytää ennen kuin on edes tullut valituksi tähän ja samalla samalla sitten saa tarkastettua nämä tiedot kuitenkin pystytään turvaamaan se että sopivat henkilöt tähän tehtävään valitaan oikeastaan yksi huolenaihe joka tähän edelleenkin jää ja jonka edustaja lapintie valiokunnan puheenjohtaja nosti tuossa hyvässä puheenvuorossaan esiin liittyy nimenomaan tiedusteluvalvontavaltuutetun resursseihin kyllä perustuslakivaliokunta aika vahvasti toteaa sen että käytännössä vaadittavat resurssit voivat olla jopa moninkertaiset nyt ehdotettuun verrattuna ja olisin itse asiassa toivonut että täällä olisi ministeri ollut arvioimassa ja kommentoimassa millä tavoin hallitus näkee että nämä resurssit tulisi tulevaisuudessa turvata tämä perustuslakivaliokunnan huomio joka tapauksessa täytyy ottaa vakavasti

arvoisa puhemies tähän kiitospuheen lopuksi haluan kyllä erityisen kiitoksen vielä

antaa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja annika lapintielle joka on osoittanut niin tässä kuin monessa muussakin yhteydessä erittäin erittäin ansiokasta työskentelyä kiitos siitä että olemme nyt tässä

rouva puhemies todellakin hyvää työtä valiokunta on tehnyt täytyy muistaa mistä tässä lähdetään liikkeelle kansainvälisestä tilanteesta ja ja suomen tarpeista tässä kyseisessä laissa ja mietinnössä nyt sitten lähdetään liikkeelle siitä että valvonnan pitää olla tehokasta mutta sen pitää olla myös riippumatonta pitää toteutua ja se tässä toteutuu ja tämä mietintö vie sitä eteenpäin perus ja ihmisoikeuksien pitää toteutua ne toteutuvat valtuutettu toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja niin kuin tässä mietinnössä korostetaan aseman pitää olla itsenäinen ja riippumaton ihan aiheellisesti korostetaan myös sitä

saa olla sidoksia valvottavaan organisaatioon esimerkiksi niin että on virkavapaalla kyseisestä organisaatiosta ja sitten on ikään kuin valvomassa ystäviään tai kavereitaan tässä tuli esille myös tämä että on tilaisuus esittää mielipide tiedusteluvalvontavaltuutetusta eli tämäkin on sitä parlamentaarisuutta ja tämä on ihan oikein resursseista juuri näin pitää olla riittävät resurssit jotta myös käytännössä pystytään tekemään sitä työtä mitä tässä pitää tehdä valiokunnan koko sehän tässä tuli myös esille yksitoista jäsentä kahdella varalla ja se on se pienin mikä valiokunnan koko perustuslain mukaan voi olla koko tietysti lähtee siitä että että kun on salassa pidettäviä tietoja niin ne helpommin pysyvät salassa kun ryhmän koko on pieni tähän proseduuriin vielä menettely on nyt sitten kehittynyt siitä mitä hallituksen esityksessä on lisää vastuuta tulee myös eduskuntaryhmille ja olen kyllä varma että että tämä vastuu ryhmissä ymmärretään ja myös kannetaan

arvoisa rouva puhemies sininen eduskuntaryhmä kannatti yksimielisesti tiedustelulakien kiireellistä uudistamista niin kuin tässä edustaja kiuru toi esille niin täytyy sanoa että tällä hetkellä jokainen päivä ilman tätä uudistettua lainsäädäntöä vaarantaa meidän kansallisen turvallisuutemme kun ajattelee sitä tilannetta mikä pakolaiskriisin seurauksena osittain sen seurauksena eurooppaa tullut paljon henkilöitä jotka ovat radikalisoituneet tekevät täällä erilaisia terrori iskuja tai muuten epävakauttavat eurooppalaisia yhteiskuntia sitten tietysti itänaapurimme valitettava toiminta ukrainassa ja krimin laiton miehitys ovat vaikuttaneet niin että sekä siviili että sotilaspuolella tarvitaan uutta lainsäädäntöä muistaen että me olemme monia muita maita jäljessä

muihin maihin on yhtymäkohtaa vertailukohtaa jota me voimme tässä sitten tarkastella kun valiokunnan työ lähtee käyntiin olen samaa mieltä edustaja räsäsen kanssa siitä että nyt löydettiin hyvä parlamentaarinen yksimielisyys sille mallille miten katsotaan että jotka tähän valiokuntaan hakevat on taustat kunnossa tässä täytyy tietysti myös muistaa tämä tiedusteluvaltuutetun rooli joka tulee olemaan hyvin merkittävä ja on tärkeää että tässä siirtymäajan aikana voidaan ruveta jo sitäkin puolta katsomaan tässä on otettu esille myös nämä resurssit olikin hyvin

esitykseen vaatimuksen siitä että tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistoon on saatava riittävät resurssit heti kun se toimisto laitetaan helsingin käräjäoikeuteen kun käynnistetään se osasto joka käsittelee tiedustelulakeihin perustuvia asioita meillä on nyt pohja miten me voimme lähteä tätä uutta lainsäädäntöä toteuttamaan mutta täytyy myös korostaa niitden henkilöiden merkitystä jotka tullaan tähän tiedusteluvaliokuntaan asettamaan he ovat paljon vartijoina

arvoisa puhemies

kyllä kai se niin on että tästä proseduraalisesta puolesta ilman muuta kiitos kuuluu edustajille tölli lapintie et cetera ja näin muodoin pyydänkin heitä vielä kerran fundeeraamaan sitä olisikohan tuo ilmoitus jättäytyä pois seuraavista vaaleista aihetta uudelleen arvioida

esimerkkejä löytyy arvoisa puhemies minulla on ollut tilaisuus pariinkin otteeseen tässä viime aikoina käydä tutustumassa siihen ajattelutapaan jota yhdysvalloissa tänä päivänä on poliittisesti pinnalla koskien ennen muuta ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa eikä ole kovin mieluisa asia tulla sanomaan julkisesti

ehkä muista nyt ainakaan lähivuosikymmenten ajalta vaihetta jolloin olisin siinä mitassa ollut huolestunut kansainvälisen tilanteen kehityksen suunnasta kuin mitä tällä hetkellä on asianlaita tämä havainto ei perustu tietystikään yksinomaisesti siihen mitä oli konkreettisesti luettavissa kuultavissa keskusteltavissa yhtä lailla washingtonissa ja new yorkissa kuin hieman aiemmin myöskin ottawassa on vaan valitettavasti niin että kansainvälisen tilanteen kehityksen suunta on huolestuttava myöskin muualla ja tällöin tietysti tarkoitan kansainvälisen kehityksen luonnetta monikansallisuuden näkökulmasta kansainvälisen sopimusjärjestelmän pitävyyden kannalta siinä miten moninapaisuuden vaihtelut heijastuvat mannerlaatoissa ja niin edelleen ja niin edelleen valitettavaa on se että monella tapaa euroopan manner saattaa pahimmoisimmillaan olla se joka joutuu maksamaan koko tämän laskun viittaan erityisesti sopimuksen mahdollisiin seurauksiin kun asiaintila on tämänkaltainen niin se ei tarkoita sitä että tässä oltaisiin ajautumassa perinteiseen aseelliseen konfliktiin sitäkään riskiä ei valitettavasti voida meidänkään turvallisuusympäristössämme sulkea kokonaisuudessaan pois vaan kysymys on siitä että maailmankuva on muuttunut tavalla jossa sodan ja rauhan välissä on laaja harmaa vyöhyke jonka puitteissa aktiivisuus monella tapaa kukoistaa erittäin kiusallisella ja valitettavalla tavalla tavalla jota emme ole edes kovin kauaa osanneet nähdä joudumme elämään maailmassa jossa kohtaamme muun ohella terrorismin terrorismin kaapuun pukeutuneita varsin koviakin asenteita jotka motivoivat toimijoita jotka ovat meidän kulttuurillemme vieraita erittäin vieraita ja vastenmielisiä vastustaja on älykäs se on innovatiivinen se osaa käyttää modernia teknologiaa taitavasti ja tehokkaasti hyväkseen sen keinot ovat moninaiset ja se kykenee iskemään tavalla jota emme osaa ennakoida meillä on käytössämme diplomatia meillä on käytössämme pelotevaikutukset luonnollisesti tehostamme puolustustamme ja koetamme ylläpitää resilienssiämme oman yhteiskuntamme sisäistä sietokykyä mutta se ei riitä tässä tilanteessa vaan on kyettävä myöskin olemaan valppaana ja kyettävä näkemään ehkä myöskin ennakoivasti mitä uhkia mekin saatamme kansakuntana joutua kokemaan ja näkemään tämän vuoksi minusta on loistava asia että eduskunta voi tänä päivänä nähdä tämän tilanteen tässä vaiheessa lainsäädäntöprosessia jota täällä on tässä vaiheessa käsitelty avoin yhteiskunta on aina haavoittuva kyberiä hybridiä perinteistäkin vakoilua teknologialla toteutettuna kohtaan me emme tiedä mitä meissä vakoillaan emme me me tienneet sitä että syksyllä kaksituhattakolmetoista julki tulleella tavalla ulkoministeriö oli pitkäaikaisen vakavan vakoilun kohteena sen takia puolustan tässä puheenvuorossani suomalaista mallia toimia mahdollisimman tehokkaasti oman kansakuntamme hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyväksi ja sitä että monin kerroin monissa yhteyksissä paheksuttu konsensus suomalaisessa yhteiskunnassa ei toivottavasti raskaan sarjan asioissa ole kirosana vaan suomalaisen yhteiskunnan vahvuus

tosiaan pitää kello neljääntoista mennessä tämä lopettaa mutta sitten jatketaan illalla myöhemmin keskustelua

arvoisa rouva puhemies nyt käsittelyssä oleva tiedusteluvalvontaa koskeva perustuslakivaliokunnan mietintö on mielestäni yksi tärkeimpiä papereita mitä vähäisen poliittisen urani aikana olen päässyt käsittelemään suomalaisen turvallisuuden kannalta on aivan välttämätöntä että saamme omaan sotilastiedusteluun ja siviilitiedusteluun liittyvän lainsäädännön muun euroopan ja muun maailman tasolle aivan kuten edustaja kanerva kanerva erinomaisessa puheenvuorossaan kuvasi tilannetta maailma ei ole tänä päivänä hyvä ja turvallinen paikka tulee mieleen väkisin se erään viisaan ehrensvärdin sana että kansakunnan kannattaa seisoa omalla pohjallaan eikä luottaa vieraan apuun ystäviä totta kai pitää hakea mutta tiedonhankinnan pitää olla ajan tasalla tässä yhteydessä haluan kiittää perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja annika lapintietä ja varapuheenjohtaja tapani tölliä ja koko valiokuntaa aivan erinomaisen hyvästä työstä puheenjohtaja lapintie on pitänyt kyllä asiat hyvin hallinnassa ja asiat ovat edenneet ihailtavan ihailtavan kiitettävällä tavalla siitä lämmin kiitos se että nyt olemme pääsemässä sille tasolle tiedustelutoiminnassa ja tiedusteluvalvonnassa mitä maailma vaatii on suuren ilon aihe ei tarvinne teille arvoisat edustajakollegat luennoida siitä mitä maailmassa on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana maailma ei ole enää niin turvallinen paikka kuin se aikanaan oli ja niin kuin tiedämme tiedustelumenetelmien erilaisten vakoilumenetelmien kehittyminen maailmassa on niin hurjaa ja niin nopeaa että tietoverkkoihin mukaan meneminen ja valvonnan ulottaminen sinne on suomen kannalta aivan välttämätöntä onhan kummallista että tähän saakka vieraiden valtioiden tiedustelijat ovat päässeet suomen tietoverkkoihin vapaasti mutta meidän viranomaisemme eivät ole sinne voineet mennä kaiken julkisen toiminnanhan tulee perustua lakiin ja lakia on tarkoin noudatettava kuten perustuslakimme toteaa tämän takia on välttämätöntä että tämä laki ja koko tiedustelulakipaketti saadaan läpi ja ennen kaikkea voimaan mahdollisimman nopeasti perustuslakivaliokunta on antanut mielestäni erinomaiset mietinnöt ja lausunnot eri lakeja koskien tähän asiaan liittyen ja ne ovat todella hyvää ja vahvaa luettavaa eduskunta on jo hyväksynyt lainsäädännön jonka mukaan luottamuksellisen viestin suojaan perustuslain kymmenenteen pykälään voidaan kajota silloin kun kansallinen turvallisuus on vakavasti uhattuna ei niin mitään toimintaa ole olemassa ettei sille pitäisi olla järkevää ja hyvää kontrollia ja tässä mietinnössä tämä kontrolli on nyt saavutettu se on kirjoitettu kirjoitettu siihen muotoon missä sen olla pitää joka tapauksessa tarvitaan tätä tiedusteluvalvontavaliokuntaa joka perustetaan ja tiedusteluvalvontavaltuutettua joka aloittaa työnsä tietosuojavaltuutetun kanssa yhteistyössä molempia instansseja tarvitaan ja niille pitää antaa riittävät resurssit toimiakseen ja ennen kaikkea niin että valvonta ulotetaan koko tiedustelutoimintaan tässähän nämä pelin kehykset kaikilta puolin valvonta on olemassa tiedustelu toimii ja näiden toimijoiden tehtäviä ja heidän päätöksiään valvotaan kattavasti tämän takia tämä mietintöpaketti mikä nyt on eduskunnan käsiteltävänä on erittäin hyvä ja täällä täällä on muutamia semmoisia kohtia jotka kannattaa painaa mieleen perustuslakivaliokunnan mielestä tiedustelutoiminnan valvonnan kannalta on tärkeää että tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonta on kattavasti järjestetty sanotaan mietinnössä valvonnan valvonnan kattavuus kohdassa tämä on juuri se iso asia joka pitää nyt painaa terävästi mieleen ja joka linjaa miten tiedustelua toimitetaan tässä maassa ja sitten toinen kohta valiokunnan mielestä valvonnan kattavuus edellyttää myös sitä että riittävät valvontajärjestelyt ulotetaan suojelupoliisin toimintaan

hienosta mietinnöstä siteeraten voi sanoa että me olemme saavuttamassa tiedustelussa tason joka on tälle kansakunnalle vain hyvästä on selvää että kun luottamuksellisen viestin suojaan kajotaan niin siihen pitää olla vahvat perusteet nämä perusteet tähän mietintöön kirjattuna ovat aivan erinomaisia vielä lopuksi arvoisa puhemies kun katsotaan tiedustelutoimintaa on myös niin että se koskee totta kai meidän viranomaisiamme poliiseja ja ja muita viranomaisia rajavartiolaitosta ja niin edelleen mutta se koskee tietenkin myös sotilastiedustelua

saatava tieto tieto on kansakunnan turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää mutta siinäkin asiassa pitää olla huolellinen että saavutamme sellaisen tiedon tason ja suomessahan tietokoneen käyttötaito ja tietotekniikka osataan elikkä ei se meillä osaamisesta ole kiinni nyt tulee me saamme tälle toiminnalle selkeät rajat mikä helpottaa myös viranomaisten toimintaa ja asiaan saadaan selvä kehikko ympärille tiedustelutoimintahan palvelee myös meidän yritystoimintaamme meidän tietoverkoissammehan totta kai koko ajan liikkuu sotilastoimintaa ja muuta siviilitiedustelutoimintaa koskevia haittaohjelmia joihin ei ole tähän asti päässyt millään käsiksi mutta nyt me pääsemme niin laitetekniikkamme tietotaito osaamisemme kuin myös lainsäädäntömme kannalta sille tasolle millä olla pitää moni suomalainen yritys on tänä päivänä menettänyt valtavia omaisuuksia sen takia että erilaisilla vakoiluohjelmilla on viety tietoa niin että yritys on menettänyt valtavia taloudellisia arvoja ja ne ovat peruuttamattomia vahinkoja toisen omaisuuden haltuun ottaminenhan ei tapahdu enää missään markkinatorilla niin että viedään taskusta kukkaro tai jotain muuta vaan se tapahtuu hyvin pitkälti tietoverkoissa ajatelkaapa nyt vaikka pankeissa liikkuvia tietoja jos joku pääsee peukaloimaan tilitietoja tai jopa tekemään tilisiirtoja tai yrityksiä joilla on hallussaan esimerkiksi erittäin tärkeitä patentteja niihin murtautuminenhan tietää sitä että yhtiö menettää yritys menettää ihmiset menettävät valtavia omaisuusarvoja sen tautta että meillä ei tiedustelulainsäädäntö ole ollut ajan tasalla sen takia pidän tätä lakipakettia mikä nyt on käsittelyssä erittäin tärkeänä vielä lopuksi arvoisa puhemies kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle erinomaisesti tehdystä työstä
edustaja tölli otetaan sitten sen jälkeen debatti tähän loppuvaiheeseen niin saadaan purettua hieman

arvoisa puhemies nyt käsiteltävänä olevat esitykset tiedusteluvalvonnasta ovat tärkeä osa kokonaisuutta voi sanoa että keskeinen edellytys sille että varsinaiset tiedustelulait eli siviilitiedustelulaki ja laki sotilastiedustelusta voidaan hyväksyä tässä kokonaisuudessa lisätään merkittävästi tiedustelutoimivaltuuksia ja tulemme lähemmäksi meidän verrokkimaidemme tasoa ja tilannetta pystymme paremmin vastaamaan kansallisesta turvallisuudestamme mutta se edellyttää että meidän on hyvä ja rohkenen arvioida että tämä valvontakokonaisuus on pitävämpi ja tiukempi kuin monessa muussa maassa ja se on hyvin tärkeää

tämä työ mitä tässä on tehty osoittaa mielestäni sen että parlamentaarinen valmistelu yhteisissä tärkeissä asioissa kannattaa haluan kiittää kaikkia teitä jotka olette mukana olleet tässä työssä parlamentaarisessa seurantaryhmässä koordinaatioryhmässä ja asianomaisissa valiokunnissa mielestäni tämä osoittaa sen että oma onnistuminen tulee vain yhteisen onnistumisen kautta tämä osoittaa että tarvittaessa kyetään tarvittaessa kyetään yhteiseen vastuunkantoon ja kun on vaikeita tilanteita ja on tietyllä tavalla ratkaisupakko niin ratkaisuja myös löytyy se on tässä mielessä ollut tärkeää no sitten tämän työn kannalta on yksi mielenkiintoinen havainto en tiedä onko sopivaa että totean mutta totean sen kuitenkin

olen havainnut että esimerkiksi puolustushallinnon ja sisäministeriön eli sisäisen turvallisuuden ja ulkoisen turvallisuuden välinen voisiko sanoa raja aita on häipynyt eli tämä turvallisuus nähdään entistä yhtenäisemmin ja puhutaan samaa kieltä ja se ei ole vähäinen asia en mene yksityiskohtiin tässä valvonnassa mutta joiltakin osin mainitsen siitä tämän laillisuusvalvojan eli tiedusteluvalvontavaltuutetun valitseminen rooli ja valtuudet tulevat olemaan merkittäviä on uusi laillisuusvalvoja tässä on kiinnitetty huomiota laillisuusvalvojan resursseihin kuitenkin tässä valmistelun kuluessa on koko ajan ollut se selkeä linja että resurssit tulee turvata sen mukaisesti kuin on tarve on vain niin että täsmällistä arviota siitä minkä kokoiset ne ovat on vaikea sanoa mutta lähtökohta on juuri niin kuin perustuslakivaliokuntakin linjasi että resurssien tulee olla

ja tämän valiokunnan jäsenten tehtävä on vastuullinen eli kun ryhmissä valitaan edustaja tähän niin kyllä silloin pitää tuntea vastuuta että tämä henkilö sen vastuun kantaa oleellinen sana tähän mielestäni on luottamus se että tähän henkilöön voi luottaa mutta myöskin se että on keskinäinen luottamus olisi haitaksi jos niin kuin monessa muussakin asiassa hiljaa kysyy itseltään että voiko minuun luottaa se järjestelmä edellyttää sitä että tämä näin toimii ja siksi myöskin kansanedustajan taustan ennakollinen tarkastus on perusteltua ja se tässä perustuslakivaliokunnan esityksessä on nyt hoidettu sillä tavalla että tietosuojavaltuutettu on tässä se taho joka sen hoitaa tässä ei ole mielestäni mitään kummallista se on luonnollinen asia

sitten ajan myötä koska tämä on uusi valiokunta osoittautuu toimintakäytännöt ja työrytmi ja niin edelleen miten usein valiokunta kokoontuu mutta yhteistyö tulee olemaan tiivis tämän laillisuusvalvojan kanssa se on tiivis yhteistyökumppani ja tieto kulkee sitä kautta ja tietysti valiokunta kuulee tarvittaessa niitä tahoja joita on tarpeen kuulla keskeinen tehtävä tällä valiokunnalla on myös kiinnittää huomiota siihen että toteutuu se mitä lainsäätäjä lakia säätäessään on tarkoittanut ja silloin kun tarvitsee lähteä muuttamaan lähdetään muuttamaan tämä on valtavan kokoinen paketti sisältää valtavasti yksityiskohtia on luonnollista että pitää seurata myös onko tähän tehtävä päivityksiä mutta tässä on hyvät edellytykset kun on suuri yhteisymmärrys siitä että tätä pakettia tarvitaan ja tämähän ei ole vain tätä hetkeä varten ei tätä hallitusta eikä seuraavaa eikä sitä seuraavaa vaan se on pidemmän aikavälin asia tämän järjestelmän tulee kestää myös murrosajat ja kriisiajat se ei saa olla poliittisille suhdanteille altis mielestäni tältä pohjalta on hyvä jatkaa
kiitoksia myönnän vastauspuheenvuoroja mutta nyt me emme kerkeä ottaa näistä kuin muutaman en luettele koska täällä tuli niin paljon näitä nimiä

arvoisa puhemies on tosiaan mainiota että näistä tiedustelulakien viimeisistäkin yksityiskohdista on löytynyt yksimielisyys näin tärkeä asia ei saa jäädä politikoinnin jalkoihin erityisen tyytyväinen olen tosiaan siitä että tiedusteluvalvonnan merkitys on ymmärretty ja tämä naiivi usko viranomaisiin joka meillä on on joskus ollut ei ole enää sokaissut meitä jos jotain hyvää tapaus aarniosta ja ylimmän poliisijohdon oikeudenkäynnistä on löydettävissä niin se on ehkä sitten tämä että me ymmärrämme että luottamus hyvä valvonta tarpeen tiedustelua valvomaan luotuja rakenteita voitaisiinkin minun mielestäni käyttää hyväksi myös muualla missä on vastaavaa toimintaa esimerkiksi kun ajatellaan poliisin salaisia pakkokeinoja joiden lainmukaisuutta on vähän kyseenalaistettu välillä niin siellä voisi olla vastaavalle pakkokeinovaltuutetulle tarvetta

arvoisa puhemies omaa maataan pitää puolustaa kaikin mahdollisin keinoin ja siihen kuuluu myös parlamentarismi ja kansalaisten perusoikeuksien puolustaminen nyt löydetty ratkaisu siihen kuinka mahdollisesti tiedusteluvalvontavaliokuntaan valittavan kansanedustajan edellytykset toimia tehtävässään tarkistetaan ennen valintaa on perusteltu yhteen väliin näytti siltä että näitä parlamentarismin puolustajia on aika lailla vähän valintaprosessi jossa suojelupoliisi olisi ollut mukana vaikkakaan ei päättämässä tai lausumassa tulevasta valvojastaan olisi ollut perin outo ja sen on kyllä todennut perustuslakivaliokuntakin tulevina vuosina näkyy sitten kuinka tämä valiokunta löytää roolinsa tehtävärajansa sillähän on valtavan laaja tiedonsaantioikeus mutta tiukka ankara salassapitovelvollisuus tiivis yhteistyö tiedusteluvaltuutetun suojelupoliisin ja sotilastiedustelun kanssa ja ja jo se asettaa kovat vaatimukset

arvoisa puhemies tässä on valmistumassa erittäin jyhkeä lakipaketti se varmasti vastaa ajan haasteisiin niin kuin täällä on todettu samalla on selvää että tässä annetaan viranomaiselle poikkeuksellisen laajoja valtuuksia puuttua kansalaisten viestin lähettämiseen näin ollen kun näitä kovia valtuuksia annetaan on siihen liittyy myös viranomaistoiminnan valvonta olen iloinen siitä että suojelupoliisin osalta on päästy yhteiseen ratkaisuun jossa koko suojelupoliisi tulee normaaliin parlamentaariseen valvontaan sitä kautta voidaan luottaa siihen että laitos tekee työnsä tasapuolisesti ja objektiivisesti ja kaikki yhteiskuntapiirit voivat olla sen työhön tyytyväisiä olen hyvin iloinen siitä että hallituspuolueiden keskuudessa on osoitettu huomattavaa kompromissihalua tämän lainsäädäntökokonaisuuden eteenpäin viemisessä pyydän yhtyä niihin kiitoksiin joita täällä on lausuttu sekä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle edustaja lapintielle että varapuheenjohtaja töllille jotka ovat tehneet suuren työn niin että tämä voi olla yksimielisen päätöksenteon kohteena tänään se on kunniaksi suomalaiselle kansanvallalle

arvoisa rouva puhemies käsittelemme tärkeää lakipakettia kuten tiedämme olemme olleet muiden maiden tiedustelutiedon varassa ja on hyvä että nyt asia korjaantuu tämän lakiesityksen mukaan mukaan täällä on käyty hyvää analyysiä turvallisuustilanteen heikentymisestä kansainvälisesti meille on myös ilmennyt tarve varautua suomen kansallista turvallisuutta uhkaavaan toimintaan samoin kuin viestiteknologian nopea kehitys helpottaa niiden tahojen verkostoitumista ja yhteydenpitoa jotka muodostavat suomelle uhan ja on myös hyvä päästä tähän kiinni aikaisempaa paremmin myös monenlaisia uusia ilmiöitä on pinnalla hybridivaikuttamista kybertoimintaympäristön merkitys kasvaa terrorismi valvonta on elimellinen osa tätä lakipakettia ja on totta että ilman tehokasta valvontaa ei voi lisätä toimivaltuuksia huolta myös tiedustelutoiminnan valvonnan vaatimista resursseista ne on turvattava sekä laillisuusvalvonnan että parlamentaarisen valvonnan osalta

myös yhdyn niihin kiitoksiin mitä tulee edustajiin lapintie ja tölli ei ainoastaan hoksnokan vaan myös sellaisten persoonallisten ominaisuuksien vuoksi mitä heillä kunnioittamillani edustajilla on tämä asia meni hienosti maaliin tämä asia on ollut perustuslakivaliokunnalle kypsyyskoe josta se on suoriutunut erinomaisesti on jaksettu viipyä ajan kanssa tämän asian äärellä ja saatiin aikaiseksi yksimielinen mietintöluonnos yhteiskunnan kannalta fundamentaalien asioiden äärellä ei ole syytä leikkimiseen ja sooloiluun ja siihen ei perustuslakivaliokunta todellakaan millään muotoa syyllistynyt päinvastoin keskustelimme todellakin näistä resurssikysymyksistä asiantuntijavaiheessa oli osittain epäselvää miten esimerkiksi sijaisuusjärjestelyt hoidetaan mutta tämäkin asia tuli selväksi se tulee sitten aikanaan määritellyksi valtuutetun viran johtosäännössä

arvoisa rouva puhemies kdn eduskuntaryhmä on useampaan otteeseen ilmaissut tukensa lakiesityksen viemiseksi maaliin mahdollisimman nopeasti koska olemme pitkään olleet niin kuin olemme kuulleet muita länsimaita jäljessä nimenomaan tiedustelulainsäädännön osalta suomalaisen turvallisuuden takaamiseksi on viranomaisilla oltava käytössään työkalupakki jonka avulla ei jouduta hapuilemaan pimeässä

ovat saaneet tarvittavat työkalut olen iloinen myös siitä että kaikki eduskuntaryhmät kiitos vielä kerran edustaja töllille hänen neuvottelutaidoistaan yhteisymmärrykseen ja vielä niin että myös perustuslakivaliokunta muutamien korjauksien jälkeen sai mietintönsä nopeasti valmiiksi

on tarkoitettu toimimaan kaikkien suomalaisten puolesta ei ketään suomalaista vastaan

kuitenkin pikkuisen epäselvä tässä uudessa systeemissä jonka perustuslakivaliokunta muotoili käytännössähän tämä menee niin että edustaja joka haluaa jäseneksi valiokuntaan ottaa itse yhteyttä tietosuojavaltuutettuun ja ja tietosuojavaltuutettu sitten

toiminnallisen tietorekisterin suposta tämän jälkeen edustaja sitten keskustelee tietosuojavaltuutetun kanssa ja edustajalla on mahdollisuus tässä yhteydessä tehdä myöskin omat johtopäätöksensä siitä jatkaako hakeutumistaan minun mielestäni menettelytapa on oikein hyvä ja tässä kannattaa muistaa se että joka tapauksessa

tähän tiedusteluvalvontavaliokuntaan ja loppupelissä sitten täysistunto

arvoisa puhemies perustuslakivaliokunnan jäsenenä kiitän tässä nyt ihan kaikkia ketkä ovat olleet tässä työssä kaikkien panos on ollut merkittävää on hyvä huomata täällä tämä kiinnosti erityisesti mediaa ja kansalaisia miten tämä kansanedustajien turvallisuusselvitys tulee menemään ja nyt se on tosiaan tämmöinen tarkastus ja on hyvä huomata täältä perusteluista se tieto annetaan kansanedustajalle itselleen elikkä elikkä siinä voi sitten vielä pysähtyä miettimään omaa luottamustansa mutta luottamus on hyvä täällä oli vertauskuva myös rangaistustarpeeseen elikkä niiden muutaman ihmisen jotka sitten saavat tietää niistä asioista on hyvä huomata että rikoslaissa on tieto ja viestintärikoksena tuomittava tämä salassapidon rikkominen tiedämme että poliitikoilla on välillä tapana vuotaa elikkä myös heitä voi sitten odottaa rangaistussäännös jos jos menee toisista tämmöisiä kertomaan tämän ohella me emme kuitenkaan saa unohtaa hallittua maahanmuuttopolitiikkaa ja rajavalvontaa niin että tiedämme keitä kansalaisia täällä on meillä on nyt yksi lisätyökalu valvontaan mutta emme saa unohtaa sitäkään

hyvää työtä tehty ja varmasti kaikki tässä salissa ovat omalla tavallaan myötävaikuttaneet siihen että me nyt luomme historiaa ja pystymme saamaan aikaiseksi lainsäädännön joka on ajan tasalla myös mitä tulee tiedusteluvalvontaan ja

että

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkahdeksan valtion vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarviota koskeva menettelytapa koskeva menettelytapa hyväksyttiin neljästoista kahdettatoista täysistunnossa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän täysistuntoon nyt ryhdytään yleiskeskusteluun valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron kymmenen minuuttia jälkeen keskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla joiden pituus on enintään seitsemän minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia koko budjettia koskevan yleiskeskustelun jälkeen käydään pääluokkakohtaiset yleiskeskustelut joissa valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajat esittelevät viiden minuutin aikana mietinnön kyseessä olevan pääluokan osalta

rouva puhemies edellisen asian osalta annettiin tunnustusta ja jaettiin kiitosta haluan aloittaa samalla tavalla ensin haluan kiittää valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajaa jäseniä jaostojen puheenjohtajia kaikkia varajäseniä ja koko henkilöstöä jotka ovat osallistuneet tämän käsittelyn pohjana olevan mietinnön valmisteluun käsittelyn pohjana oleva talousarvio ensi vuodelle turvaa kestävän kasvun jatkumisen ja entistä paremman työllisyyskehityksen samalla voidaan varmistaa suomalaisille julkiset palvelut valtiovarainministeriön tuoreen arvion mukaan bruttokansantuote kasvaa ensi vuonna noin prosenttia talousnäkymät ovat edelleen suotuisat mutta nopean kasvun arvioidaan kuitenkin olevan jo takana päin talouden kasvua hidastavat muun muassa rakennusinvestointien supistuminen ja monet epävarmuustekijät euroopassa ja muualla maailmassa työllisyys on kehittynyt viime vuosina hyvin erityisesti tänä vuonna työpaikkojen määrä on kasvanut nopeasti minkä seurauksena seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste toteutunee talouden hyvä suhdannetilanne on kohentanut kohentanut myös julkista taloutta jonka alijäämä pienenee edelleen suomen katsotaankin noudattavan eun perussopimuksen kriteerejä talouden suotuisa suhdannevaihe peittää kuitenkin alleen julkisen talouden rakenteelliset ongelmat hyvästä suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous velkaantuu edelleen ennusteiden mukaan kansainvälisen talouden

kasvu hidastuu vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista lähtien minkä lisäksi on olemassa riskitekijöitä jotka voivat johtaa huonompaan kehityskuvaan näitä ovat muun muassa julkisen julkisen sekä yksityisen sektorin suuri velkaantuneisuus ja rahoitussektorin hauraus monessa maassa hallituksen talouspolitiikan tavoitteena on nostaa suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palveluiden ja koko sosiaaliturvan rahoitus myös hallituksen asettamat julkisen talouden velkaa ja rahoitusasemaa koskevat tavoitteet ovat pitkälti toteutumassa valiokunta pitää välttämättömänä että rakenteellisia uudistuksia jatketaan jatketaan ja näin vahvistetaan julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä valiokunta painottaa myös työn tuottavuuden parantamista ja koko työuran ajan oppimista onkin perusteltua että hallitus on noudattanut talouden säästöohjelmaa ja menokuria myös viimeisessä talousarvioesityksessään määrärahataso on noin seitsemänsataaviisikymmentä miljoonaa euroa alemmalla tasolla kuin tänä vuonna mikä johtuu pääosin kärkihankerahoituksen päättymisestä ja aiemmin tehdyistä menoleikkauksista määrärahatasoa alentaa myös työllisyystilanteen selvä paraneminen säästöistä huolimatta talousarvioon on pystytty tekemään tarpeellisia panostuksia osaamiseen työllisyyteen kasvuun syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseen turvallisuuteen sekä energia ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan tehdyillä lisäyksillä on myös keskeinen merkitys talouden kestävän kasvun sekä suomen menestyksen kannalta tuottavuuden parantamiseksi lisäpanostuksia kuitenkin edelleen tarvitaan työllisyysasteen koheneminen edellyttää edelleen monipuolisia toimia ja työvoimapoliittisten resurssien lisäämistä jotta työmarkkinoiden toiminta edelleen paranee julkisen talouden kestävyyden kannalta on myös aivan keskeistä että maakunta ja sote uudistus toteutetaan niin että se turvaa palvelut vähentää julkisten menojen kasvua ja pienentää siten kestävyysvajeeseen liittyvää painetta valiokunta pitää tärkeänä pitkäjänteiseen pitkäjänteiseen päätöksentekoon perustuvaa liikenneväylien kunnossapidon ja kehittämisen uudistamista liikenneväylien tulee vastata elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmä esittää että perusväylänpidon

vähintään kolmellasadalla miljoonalla eurolla ja että liikenneverkkoa kunnossapidetään ja kehitetään kaksitoista vuotisen parlamentaarisesti valmistellun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti arvoisa puhemies valiokunta pitää hyvänä että ilmiölähtöisen budjetoinnin mahdollisuuksia arvioidaan valtioneuvoston kanslian käynnistämässä hankkeessa ilmiöpohjaisen budjetoinnin arvioidaan parantavan poikkihallinnollisten ja budjetin pääluokat ylittävien toimenpidekokonaisuuksien hahmottamista mutta se edellyttää myös tarkkaa analyysia siitä mitä ilmiöitä seurataan ja mihin rakenteisiin ja prosesseihin toteuttaminen vaikuttaa valiokunnan antamassa lausunnossa lapsivaltuutetun kertomuksesta esille tuli lapsibudjetointi lapsiin kohdistuvien määrärahojen seuraaminen ja vaikutusten arviointi ovat tärkeitä lapset edustavat tulevaisuutta joten lapsiin kohdistuvat investoinnit ovat koko yhteiskunnan kehityksen kannalta merkityksellisiä myös hallitusohjelman mukaan tavoitteena on ottaa käyttöön päätösten lapsi ja perhevaikutusten arviointi ja jatkaa väestölähtöisen budjetoinnin kehitystyötä valiokunta on lisännyt talousarvion kertaluonteisia menoja noin kuusikymmentä miljoonaa euroa jotka kohdistetaan erityisesti liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen myös koulutukseen syrjäytymisen ehkäisyä tukeviin hankkeisiin ja kansalaisten sisäiseen turvallisuuteen ympäri suomen lisärahoitusta osoitetaan myös terveyteen liittyvien tutkimushankkeiden lisäämiseen resursseja lisätään myös seuratoimintaan vähävaraisten lasten liikkumista miljoonalla eurolla lasten liikkumista tuetaan myös rahoittamalla liikkuva varhaiskasvatus pilottia kansallispuistot ja muut arvokkaat luontokohteet saavat rahoitusta yli kolme miljoonaa euroa myös valtakunnallisen ruoka aputoiminnan kehittämiseen osoitetaan yksi pilkku kaksi miljoonaa erityisen tuen tarpeessa oleville arvoisa puhemies valtion talousarvioesitys ensi vuodelle on noin viisikymmentäviisi pilkku viisi miljardia euroa ja on noin yksi pilkku kuusi miljardia euroa alijäämäinen joka katetaan lisälainanotolla ensi vuoden lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin satayhdeksän miljardia euroa mikä on noin neljäkymmentäviisi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen valiokunta kiinnittää vielä huomiota julkisen talouden vastuisiin jotka ovat kasvaneet merkittävästi etenkin viennin rahoitukseen liittyvien takauksien vuoksi vaikka takauksista ei ole koitunut merkittäviä tappioita niiden kasvu aiheuttaa kuitenkin kasvavan riskin julkiselle taloudelle kansanedustajan on kuitenkin hyvä muistaa että takausten ansiosta muun muassa laivarakennusteollisuus on pystynyt nousemaan merkittäväksi meriteollisuusklusteriksi joka on lisännyt työllisyyttä osaamista yritystoimintaa ja näin osaltaan vahvistanut julkista taloutta arvoisa puhemies ihan lopuksi rintamalisän jäädytys nousi edellisessä täysistunnossa keskeisesti esiin nousi kysymyksiä miksi tässä esitellyssä mietinnössä ei ole osoitettu rahaa valitettavasti puheenjohtajana joudun toteamaan että laki ei sitä mahdollista ja varmaan kyseisen pääluokan kohdalla tullaan sitten käymään tarkempaa keskustelua minkä tähden tätä lakia ei ole muutettu mikäli jäädytys olisi purettu edunsaajalle se olisi merkinnyt noin kuusikymmentäneljä senttiä kuukaudessa kiitoksia
ja sitten mennään ryhmäpuheenvuoroihin

arvoisa puhemies ranskalainen jo edesmennyt laulaja yvonne printemps sanoi onneen vaaditaan kolme asiaa jotain tekemistä joku jota rakastaa ja jotain mitä toivoa itse asiassa onni on hyvää elämää jokaisella ihmisellä on siihen oikeus ja politiikan tehtävä on luoda siihen edellytykset ja varmistaa tämä mahdollisuus puhemies edellisen hallituksen perintö perintö oli perin kehno siksi viime vuosina on jouduttu liikaakin katsomaan sitä mitä jää viivan alle kun ihmisille on saatu nyt töitä voimme viimein laittaa jotain myös viivan päälle ensi vuonna nostetaan pienimpiä pienimpiä eläkkeitä köyhimpien lapsiperheiden päivärahoja parannukset menevät oikeisiin kohteisiin sanotaan että yhteiskunnan mitta on se miten se pitää huolta heikommistaan ranskan ison britannian italian yhdysvaltojen ja osin ruotsinkin tapahtumat osoittavat miten voi käydä kun tiukoilla olevat ihan tavalliset ihmiset kokevat itsensä unohdetuiksi ja osattomiksi suomi on kansainvälisesti vertaillen edelleen tasa arvoinen maa kiitos tehtyjen uudistusten myös maamme taloudessa menee varsin hyvin lyhennämme valtionvelkaa ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen keskustalla ei ole kuitenkaan tarvetta puhua mustaa valkoiseksi tiedämme että vihreää näyttävien numerojen takana arki monelle suomalaiselle vielä selviytymistä päivästä toiseen työttömyyttä on edelleen monessa kodissa ja pätkä ja silpputyöläisillä monilla pienyrittäjillä ja monilla viljelijöillä toimeentulo on jatkuvasti vaakalaudalla ulosotossa on puoli miljoonaa suomalaista yli satatuhatta lasta joutuu elämään köyhyydessä ja kymmeniätuhansia nuoria on vaarassa syrjäytyä pienestä pitäen alkava osattomuus on tuhoisinta pienille lapsille ja nuorille itselleen ja myös tälle maalle aina ei ole kyse rahasta esimerkiksi yksinäisyys on totisinta totta yhä useammalle arvoisa puhemies lähivuosina tärkeää on saada kaikki mukaan ja pitää kaikki mukana pitää puhua osallistavasta mukaansa ottavasta kasvusta esimerkiksi työllisyyden parantaminen on osa tätä ratkaisua keskustan tavoite on ensi vaalikaudella vähintään satatuhatta ihmistä saada työllistettyä esimerkiksi yhä on oltava mahdollisuus saada jotain tekemistä ja jotain mitä toivoa sdp näyttää olevan heikentämässä pienyrittäjien tilannetta keskustan vaihtoehto on toinen me haluamme parantaa pienyrittäjien mahdollisuuksia pärjätä ja työllistää tässä yksi ratkaisumme on paikallisen sopimisen edistäminen puhemies ylisukupolvisesti kestävä taloudenpito on tärkeää inhimillinen oikeudenmukaisuus ja turvallinen yhteiskunta on kuitenkin isompi päämäärä on arvovalinta mihin käytämme rahaa keskusta osoittaisi rahaa perheille köyhimpien perheiden toimeentuloa helpottaisimme täsmätoimilla kuten puheenjohtaja juha sipilä on esittänyt kotiapuun tulee jo ensi vuonna lisää ja tätä matalan kynnyksen tukea on edelleen lisättävä koko maassa sekä sdp että kokoomus näyttävät suunnittelevan kotihoidon tuen romuttamista tavalla tai toisella keskustan vaihtoehto on turvata vanhemmille aito valinnanvapaus lastenhoidossa perhevapaat kaipaavat kaipaavat remonttia mutta uudistuksen on oltava perheille parannus ei leikkaus sen on myös mahdollistettava yhä esimerkiksi osa aikatyö perhevapaiden aikana puhemies myös koulutuksessa keskustan linja on tasa arvo koulujen jakautuminen hyviin ja huonoihin pitää estää jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin rahkeet kantavat keskustan yksi ratkaisu on pienten lasten koulu jossa esiopetuksen ja peruskoulun kahden ensimmäisen luokan aikana varmistetaan perustaitojen riittävyys tavoitteemme on että jokaisella nuorella on vähintään toisen asteen tutkinto ammatilliseen koulutukseen ehdotamme ehdotamme tuhatta uutta opettajaa ja ohjaajaa he jalkautuisivat työpaikoille auttamaan siinä että nuori todella saa tehdä opintoihinsa liittyviä asioita jää tuuliajolle yhteiskuntaan on ajettava sisään elinikäinen oppiminen se on kestävä tapa pitää kaikki mukana kun työelämä ja työmarkkinat muuttuvat osaamisemme turvaaminen edellyttää yhteistyötä hallituksen eduskunnan työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän kesken suomella on tarve erityiseen osaamissopimukseen ensi vaalikaudella perusturvan parantamista jatketaan myös lähivuosina ennen muuta pienempiä eläkkeitä on tavalla tai toisella edelleen korotettava niiden varassa on liian moni isänmaata rakentanut ikäihminen tällä hetkellä perusturvan on samalla uudistuttava maailma on muuttunut perusturvasta on tehtävä tuntuvasti nykyistä yksinkertaisempi sen on aina kannettava heikointa mutta sen on myös tuettava työntekoa ja sovittava ihmisten elämän erilaisiin tilanteisiin nykyistä paremmin keskustalle tasa arvo on paitsi ihmisten myös maan eri osien välistä tasa arvoa elämisen edellytykset pitää turvata myös selkosilla työpaikkojen palveluiden ja koulutusmahdollisuuksien lisäksi liikenneväylien on oltava kunnossa jotta tämä on kestävästi mahdollista hankkeiden kustantamiseen tarvitaan kokonaan uusia ratkaisuja kuten väyläyhtiö jota olemme toistuvasti esittäneet ihmisillä on myös oltava mahdollisuus ja varaa liikkua julkisuudessa ehdotuksista isoista polttoaineverojen korotuksista ja uusista tiemaksuista jotka hankaloittaisivat kohtuuttomasti suomalaisen arkea niin kaupungissa kuin maaseudulla ilmastonmuutosta on hillittävä mutta se on tehtävä myös vähäosaisten kannalta oikeudenmukaisesti arvoisa puhemies eurooppa ja maailma ovat sekavassa epävarmassa tilanteessa siksi täällä suomessa on pidettävä omat asiamme kunnossa ja yhteiskunta kokonaisena myös seuraavalla hallituksella ja eduskunnalla on oltava päätöksentekokykyä yhteistyökykyä ja kykyä tehdä kompromisseja ihmisten luottamuksen vahvistamiseksi politiikan on nykyistä paremmin vastattava heidän toiveisiinsa ja huoliinsa yhdessä olemme täällä nyt sopineet tiedustelulaista yhdessä me veteraanien palvelujen parantamisesta arvoisa puhemies tämä on se voima jolla suomi voi myös tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies hyvät ministerit ja edustajakollegat yli sadassakymmenessätuhannessa perheessä joulu on työpaikan löytymisen ansiosta valoisampi kuin tämän vaalikauden alussa suhdanteet ovat olleet myönteiset mutta asiantuntija arvioiden mukaan puolet työllisyyden kasvusta olisi jäänyt toteutumatta ilman tämän hallituksen aktiivisia toimia suomalaisen työn kilpailukykyä on tällä vaalikaudella parannettu yrittäjyyttä haittaavia normeja purettu ja työnteon kannustavuutta parannettu annettu lupa tehdä omasta ahkeruudesta jää tänään suurempi siivu itselle kenenkään palkansaajan verotusta ei ole tällä vaalikaudella kiristetty ja ansiotuloverotusta on kevennetty yhdellä pilkku neljällä miljardilla painottaen nimenomaan pieni ja keskituloisiin suomalaisiin pienten lasten perheitä on helpotettu keventämällä varhaiskasvatusmaksuja ihan tavallisen keskituloisen kahden lapsen perheen päivähoitomaksut laskivat tämän vuoden alusta yli tuhannellakahdellasadalla eurolla arvoisa puhemies hallitus on onnistunut tavoitteissaan eikä tämä ole mielipidekysymys sekä valtiovarainvaliokunnan kuulemat asiantuntijat että valtiontalouden tarkastusvirasto arvioivat että hallitus on pitkälti saavuttamassa asettamansa talouspoliittiset tavoitteet julkinen talous on kääntymässä vuosikymmenen vaihteessa vihdoin ylijäämäiseksi ja velkaantuminen on saatu vihdoin kuriin valtiovarainministeri petteri orpo ilmoitti viikonloppuna että suomi lyhentää ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen valtionvelkaa suomi lyhentää ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen valtionvelkaa tämä on merkittävä virstanpylväs suomen talouden tervehdyttämisen tiellä hallitus on joutunut tekemään vaikeitakin päätöksiä mutta ilman niitä ei velkaantumista olisi saatu kuriin loputtomasti emme voi elää kädet tulevien sukupolvien taskuissa vaikka tänä vuonna velkaa päästään lyhentämään on ensi vuoden budjetti edelleen alijäämäinen valtiovarainministeriön tuore aamulla julkaistu ennuste nostaa harmaita pilviä myös tulevaisuuden horisonttiin talouskasvu hidastuu ensi vuonna aiemmin odotettua enemmän ensi vuosikymmenen yhtälö on valtiovarainministeriön lukujen valossa kestämätön alle prosentin talouskasvu ei riitä kattamaan väestön ikääntymisestä seuraavia menotarpeita hyvinvointiyhteiskuntamme palveluiden rahoitus ei lepää tällä hetkellä kestävällä pohjalla tavoitteessa nostaa työllisyysaste vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ei ole tinkimisen varaa monet asiat perhevapaajärjestelmässä verotuksessa työmarkkinoilla ja sosiaaliturvassa odottavat yhä korjausta jos haluamme ja kokoomus haluaa huolehtia siitä että ikääntyneet läheisemme isoisät ja isoäidit saavat hyvää hoitoa ja hoivaa on meiltä löydyttävä rohkeutta uudistaa suomalaista yhteiskuntaa kokoomuksesta tämä ei jää kiinni

lisäksi täydentänyt hallituksen esityksiä tärkeillä lisäyksillä kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää erityisen tärkeinä lisäpanostuksia tutkimukseen liikenneturvallisuuteen ja teiden korjausvelan vähentämiseen sekä lasten liikunnan tukemiseen varhaiskasvatuksessa uutena ensi syksynä käynnistyy liikkuva varhaiskasvatus toiminta lisäksi koulujen kerhotoimintaan panostetaan ja peruskoulun tasa arvorahaa lisätään lisäksi turvallisuuteen sekä tärkeiden luontokohteiden kunnostukseen ohjataan lisärahoitusta tärkeä lisäys on myös erityinen lisämääräraha oikeusasiamiehen kansliaan tällä haluamme vahvistaa vanhuspalveluiden valvontaa tässä maassa arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta varoittaa mietinnössään italian muodostavan riskin myös suomen talouden näkymille italiassa populistipuolueet voittivat vaalit lupailemalla miljarditolkulla lisää rahaa joka puolelle jo valmiiksi umpivelkaantuneen talouden ongelmiin tarjottiin ratkaisuksi lisävelalla rahoitettavia lisämenoja komissio katsoi italian rikkovan yhteisiä sääntöjä ja hylkäsi italian budjettiesityksen pysyvät menolisäykset eivät ole synonyymi uudistuksille suomessa ollaan laajasti huolissaan italian tilanteesta roskaa ei silti kuitenkaan nähdä omassa silmässä vaan myös meillä vaalien lähestyessä velkapopulismi on yltymässä tulevana vaalikeväänä talouskasvu on hidastumassa mutta lupaukset kasvamassa talouskasvu on hidastumassa mutta lupaukset kasvamassa toreilla luvataan uusia satasia vaikka rahat eivät riitä nykyistenkään palveluiden rahoittamiseen arvoisa puhemies kokoomus peräänkuuluttaa vastuullisuutta kaikilta puolueilta valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi että ainakaan merkittäviin menolisäyksiin ei ole varaa ensi vaalikaudella velkaantuminen on saatava loppumaan ja valtiontalous vahvemmalle pohjalle ennen seuraavaa laskusuhdannetta ensi kevään eduskuntavaaleissa tarvitaan keskustelua hyvinvointimme kestävyydestä ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävyysvajeen kukistaminen vaativat lisätoimia ongelmia ei voida sälyttää tulevien sukupolvien vastuulle kestävyysvajeen ratkaiseminen varsinkin on täysin omissa käsissämme rohkaisevia esimerkkejä löytyy muista pohjoismaista pahin velkamme onkin uudistusvelka näillä syntyvyysluvuilla kestävyysvaje tulee pahenemaan huoltosuhteen vääristyessä edelleen tilannetta ei tulla korjaamaan taloussuhdanteella siksi tarvitsemme työntekoa lisääviä uudistuksia arvoisa puhemies lopuksi veteraanien asioista on tällä vaalikaudella pidetty yhdessä hyvää huolta ja kokoomus pitää tärkeänä että rintamalisän indeksileikkauksen poistamiseen etsitään alkuvuodesta ratkaisu me olemme tähän valmiita

arvoisa puhemies kaikki me täällä iloitsemme talouskasvusta johon suomi on vihdoin päässyt mukaan on myös erinomaista että joidenkin tulojen aikaistuttua tämän vuoden viimeistä velkaerää ei tarvinnut nostaa sotaveteraaneja ja heidän läheisiään saattaa kyllä ihmetyttää että jos ei juuri nyt tarvita lisälainarahaa niin miksi sipilän hallitus todellakin leikkaa rintamalisää sosiaalidemokraatit toivovat hallitukselta sen verran joulumieltä että tehdään nämä tarvittavat lakimuutokset eikä leikata niiltä miehiltä ja naisilta jotka ovat itsenäisyytemme turvanneet

on surkeaa että hallitus jättää kaiken vastuun seuraavalle hallitukselle tiedetään että seuraavina vuosikymmeninä työvoima supistuu ja hoivatarve kasvaa tämänhetkinen hallitus lupasi poistaa kymmenen miljardin euron kestävyysvajeen kahdeksan miljardia jäi huonoksi perinnöksi suomi ei tullut kuntoon eläkeläisiltä leikkaamalla se ei onnistunut koulutuksesta leikkaamalla se ei onnistunut innovaatioista leikkaamalla se ei onnistunut ja juuri nyt kun talouskasvu on hiipumassa hiipumassa on pakko tehdä uudistuksia mutta tämänhetkinen hallitus ei kykene uudistuksiin onkin hyvä että parkkikiekkojen entistä vapaampi väritys päätettiin jo alkukaudesta koska enää hallitus ei sitäkään pystyisi uudistamaan tämä keltainen kirja kertoo menneisyydestä se on väistyvän ja väsyneen hallituksen muistokirjoitus nyt on aika esittää luvulle turvallinen tulevaisuuslinja arvoisa puhemies tulevaisuuspuolue sdp on esittänyt seuraavan hallituksen työlistalle viisi uudistusta ja viisi investointia meillä kaikilla on yhteinen tavoite että työllisyysasteen on noustava nopeasti seitsemäänkymmeneenviiteen ja siitä yli mutta meillä on myös keinot ja selvä ohjelma miten ja työllisyys turvataan myös vaikeammissa oloissa tuulisemmassa tulevaisuudessa mitkä ne viisi uudistusta ovat tavallisen suomalaisen perheen kannalta suomisen perheen elämässä ensin tarvitaan perhevapaiden uudistus suuri tasa arvoteko johon tämänhetkinen hallitus ei pystynyt suomisen perheen äidin asema työelämässä vahvistuu naisten palkat on saatava ylös ja samalla myös eläkkeet samalla saamme myös lisää naisjohtajia suomalaisiin yrityksiin pienimmälle suomiselle on tarjottava maailman paras varhaiskasvatus joka on asteittain maksuton kaikille tämänhetkinen hallitus rajoitti varhaiskasvatusta juuri niiltä lapsilta jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat me emme hyväksy lasten luokkajakoa kolmas uudistus on oppivelvollisuuden laajentaminen aidosti maksuttoman toisen asteen avulla nuori suominen ei saa syrjäytyä kuten tällä hetkellä kuusikymmentätuhatta nuorta nuorten syrjäytymiseen meillä ole varaa niin taloudellisesti kuin ennen kaikkea inhimillisesti neljänneksi tarvitsemme sosiaaliturvan uudistamisen ja siihen meillä on ollut pitkään selvä visio yleisturva viidenneksi esitämme pieni ja keskituloisia suosivan verouudistuksen työllisyysasteen nosto vaatii voimakasta panostusta kaikkein vaikeimmin työllistyviin työttömien kepityksen sijaan tarvitaan kannusteita joilla pienipalkkainen työ kannattaa ottaa vastaan siksi esitämme työtulotukea seuraavan hallituksen täytyy noudattaa hyvän verotuksen periaatteita tiivis veropohja mahdollistaa matalat verokannat ei siis pidä tehdä osakesijoitustiliä joka heikentää veropohjaa ja vähentää verotuloja lopetetaan sen sijaan ulkomaisten rahastojen osinkojen nollaverotus ja rahoitetaan niillä tuotoilla osinkoveron alennus alennus piensijoittajille nykyisestä kahdestakymmenestäviidestä prosentista kohti kahtakymmentä prosenttia

elinvoimalle yhtä välttämättömiä kuin yrityksille sosiaalidemokraatit haluavat investoida koulutukseen tutkimukseen ja innovaatioihin tiede on ansainnut kunnianpalautuksen kun työ ei kohtaa tekijää niin ne on tuotava konkreettisesti toistensa luo on panostettava työssäkäynnin infraan raiteisiin ja asuntoihin jotka luovat työtä ja tuovat tekijät työhön emme vahvista vain keskuskaupunkeja vaan kasvualueita kaikkialla suomessa joissa jokaisessa on oma ja ominainen elinvoimansa investoinnit lujittavat luottamusta ja tätä tulevaisuudenuskoa sdp haluaa vahvistaa kun suomi on rohkeimmillaan suomi on parhaimmillaan arvoisa puhemies ilmastonmuutos ei ole enää mikään ympäristöasia vaan se kuuluu talouspolitiikan ytimeen on vielä hetki aikaa entä huomenna ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä asteeseen siltä osin kuin siihen päästään taloudellisin keinoin muutos on pantava heti liikkeelle tuotannon kuluttamisen yhdessäolon ja liikkumisen muodot muuttuvat ja suomalaiset hyötyvät siitä että olemme muutoksen etujoukoissa puhdas ja uusiutuva tuotanto ja kiertotalous ovat kaksikymmentä luvun menestyviä elinkeinojamme joiden vientikysyntä on valtava hiilineutraali suomi ei siis ole mikään ankea ja pimeä luola vaan tulevaisuuteen uskova valoisa maisema seuraavat sukupolvet eivät halua perinnökseen neljäsataa tv kanavaa eivätkä he halua neljäkymmentä gigaa laajakaistaa jälkeemme tulevat tahtovat vain neljä he tahtovat neljä vuodenaikaa lopuksi arvoisa puhemies suurin osa suomalaisista ei edes huomannut talouskasvua ensi vuoden budjetissa leikkaukset jatkuvat leikkaukset eläkeläisiltä työttömiltä opiskelijoilta vähävaraisilta perheiltä ja vähävaraisten perheiden lapsilta muuttumattomina ja yhtä säälimättöminä kuin tänä vuonna kuin viime vuonna kuin toissa vuonna

puhemies tässä salissa kuulee monenlaisia puheita eikä olekaan ihme jos kansalaisten on välillä vaikea saada selkoa millä tolalla asiat oikeastaan ovat siksi aloitan sinisen eduskuntaryhmän puheenvuoron mielipiteiden ilmaisun sijaan numerofaktoilla nykyisen hallituksen aikana työllisyys on kasvanut kasvanut noin sadallaviidellätoistatuhannella henkilöllä se on enemmän kuin mitä asetettiin tavoitteeksi viime vaalikaudella kasvoi työllisyyden sijaan työttömyys yli sadantuhannen työllisen sijaan saatiin satatuhatta työtöntä lisää niin pitkäaikaistyöttömyys kuin nuorisotyöttömyys kasvoivat viime vaalikaudella valtio myös velkaantui miljardin vuosivauhtia sdpn pitäessä hallussaan valtiovarainministerin salkkua nykyinen hallitus on sen sijaan saanut velkaantumisen taittumaan ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen valtiomme ei velkaannu sen sijaan valtionvelkaa lyhennetään tänä vuonna lähes miljardilla lisäksi suomen talouskasvu on noussut nykyisen hallituksen aikana euroalueen kärjen tuntumaan sen sijaan viime vaalikauden aikana jolloin elettiin maailmantaloudessa nousua ja eurotaloutta elvytettiin suomi piti perää olemattomalla talouskasvullaan jopa kreikka meni edelle kaikki muistavat myös sen että viime vaalikaudella suomalaiset veronmaksajat laitettiin sdpn neuvottelujen tuloksena tukemaan miljardeilla euroilla saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja kreikan kriisin varjolla pankkien ottamat riskit realisoituivat ja suomalaiset kompensoivat ei voi muuta sanoa kuin että tapoja hoitaa valtiontaloutta on monenlaisia puhemies tässä salissa on puhuttu paljon myös julkisen talouden tasapainottamiseksi tehdyistä leikkauksista leikkauksia ovat tehneet niin nykyinen kuin edellisen vaalikauden hallitukset syyttömiä ei ole dostojevskin sanoin olemme kaikki syyllisiä kaikkeen erona on kuitenkin se että nykyinen hallitus on saanut suomen talouden kasvu uralle kun taas edellisen vaalikauden hallitusten aikana valtio velkaantui velkaantumistaan ja työttömyys kasvoi rehellisyyden nimissä olen huolissani siitä miten työllisyyden ja valtiontalouden käy mikäli seuraavalla vaalikaudella valtiovarainministerin salkku heiluisi taas sdpn hallussa tai mikäli seuraava hallitus on yhtä kyvytön tekemään päätöksiä kuin mitä viime kaudella nähtiin vaikka nykyinen hallitus on pääsemässä asettamiinsa tavoitteisiin tavoitteisiin työllisyysasteen parantamisen ja valtion velkaantumisen pysäyttämisen suhteen ei talous ole vielä vakaalla pohjalla seuraavan hallituksen olisi pystyttävä jatkamaan toimia talouden vakauttamiseksi jotta maamme kestäisi tulevat taantumat väestön ikääntymisestä johtuvat kustannukset ja mahdolliset yllättävät menoerät työ ei ole vielä valmis vaikka vaalikausi lähenee loppuaan ensi vuoden budjetti jatkoa hallituksen aiemmalle linjalle painopisteinä näkyvät työ talous ja turvallisuus nämä ovat meille sinisille tärkeitä asioita pieni ja keskituloisten verotusta kevennetään suurimmat panostukset osoitetaan työllistämisen edistämiseen muun muassa valtakunnallisen työkykyohjelman muodossa tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työ ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen yksilöllinen tunnistaminen panostuksia osoitetaan myös poliisille rajavartiostolle ja puolustusvoimille myös suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi osoitetaan mittavat määrärahat olemme alusta asti paitsi politiikkaa myös puolustaneet pienen ihmisen asemaa tämä näkyy muun muassa eriarvoisuuspakettina eriarvoisuuteen reagoidaan esimerkiksi niin että budjetissa on vähävaraisille opiskelijoille suunnattu lähes neljänkymmenenseitsemän euron oppimateriaalilisä ja vähimmäismääräisten päivärahojen merkittävä kahdeksankymmenen euron kuukausikorotus muun muassa sairauspäivärahat ja vanhempainpäivärahat nousevat nyt huomattavasti enemmän kuin ne olisivat nousseet pelkillä indeksikorotuksilla lisäksi takuueläkettä taas nostetaan ja lex lindström uusitaan eli kertaluonteisen eläketuen piiriin pääsevät kuusikymmentä vuotta täyttäneet pitkäaikaistyöttömät lääkkeiden alennetaan noin neljälläkymmenellä eurolla tämä helpottaa erityisesti paljon lääkkeitä käyttäviä vähävaraisia eläkeläisiä emme kumarra etujärjestöjä vaan pyrimme oikeudenmukaisiin ja kansalaistemme hyvinvoinnin turvaaviin ratkaisuihin puhemies siniset on arvopuolue jolle inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen ovat kaikki kaikessa taloudella on välinearvo eli toimiva talous turvaa jokapäiväisen leivän ja ja vakaat yhteiskunnalliset olosuhteet jatkamme smpn ja veikko vennamon viitoittamalla tiellä korostaen jokaisen ihmisen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta jokainen ihminen jokainen ihmiselämä on tärkeä ja arvokas arvoisa puhemies oppositiopuolueiden varjobudjeteista ei tällä kertaa ollut hallitukselle sparraajaksi liekö syynä ollut kiire vai vaalien lähestyminen mutta useammalla puolueella menot oli syystä tai toisesta vahingossa tai tarkoitushakuisesti laskettu alakanttiin tämä on harmillista sillä kunnollista vertailua on vaikea tehdä mikäli menoarviot ovat epärealistisia esimerkiksi sosiaalidemokraatit ilmoittivat vaihtoehtobudjetissaan ottavansa viisisataa miljoonaa euroa vähemmän velkaa mutta kun sitten lasketaan sdpn eduskunnassa tekemät talousarvioaloitteet niin summa olisi yksi pilkku seitsemän miljardia miinuksella sen sijaan hallituksen linja on vakauden siitä on hyvä jatkaa

arvoisa puhemies perussuomalaiset haluavat varmistaa että talouskasvusta pääsevät viimein nauttimaan kaikki kansalaiset ketään ei saa jättää yksin haluamme panostaa suomeen ja suomalaisiin ja olemme tarjonneet vaihtoehtobudjetissamme hallituksen esitystä selvästi oikeudenmukaisemman vaihtoehdon suomalaisten valitsemien päättäjien on puolustettava kotimaamme ja kansalaistemme etua vaikka hallitus on pääsemässä maailmantalouden kasvun vauhdittamana työllisyystavoitteeseensa ei kestävyysvaje ole poistunut vaalikauden aikana ikäsidonnaiset menot ja vaimea talouskasvu ovat synnyttämässä kestävyysvajeen jonka mittaluokka on peräti neljä prosenttia bruttokansantuotteesta kestävyysvajeen poistaminen jää seuraavan hallituksen tehtäväksi maatalouden ja maaseudun palvelujen alasajo on kiihtynyt viime aikoina keskustajohtoisen hallituksen eu politiikka on liittovaltiomyönteistä ja eun rahoituskehykset uhkaavat tuhota maaseutumme lopullisesti suomen kansa unohtuu

saavuttamaan päinvastoin sote kustannuksia lisäävät muun muassa palkkojen yhtenäistäminen ict kustannukset ja kasvanut palvelujen käyttö tämä nostaisi väistämättä myös asiakasmaksuja kustannusten alentamiseksi seuraavan hallituksen täytyy etsiä aktiivisesti uusia mahdollisuuksia kansalaisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja myös hyvinvointiteknologioihin on panostettava arvoisa puhemies koulutus ja elinikäinen oppiminen tulevat nousemaan entistä suurempaan rooliin suuri joukko nuoria on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella nämä nuoret on saatava mukaan työelämään pysyvän syrjäytymisen estämiseksi seuraavalla vuosikymmenellä on koulutettava ja jatkokoulutettava miljoona kansalaista koulutuksen laatu ja riittävät resurssit on varmistettava tarvitsemme älykästä älykästä koulutusta sekä jatkokoulutuksen osalta kohdennettua osaamista koulutuksen ja tutkimuksen määrärahoja on kasvatettava kautta linjan kuten vaihtoehtobudjetissamme esitämme työelämä on murroksessa tulevan hallituksen on purettava kannustinloukkuja koska nykyinen hallitus on epäonnistunut tehtävässä on syytä tehdä sotu uudistus jossa sovitetaan palkkatulo etuudet ja muut tulot yhteen työn vastaanottamisen on oltava aina kannattavaa ja mahdollisten etuuksien maksuun ei saa tulla katkoksia pätkätöitä vastaanotettaessa arvoisa puhemies nousukaudesta huolimatta syvän taantuman aikoina tehtyjä kipeitä heikommassa asemassa oleviin kohdistuneita leikkauksia ei ole peruttu kansaneläkeindeksi ja jopa rintamalisät on jäädytetty myös ensi vuodelle palkat ovat nousseet merkittävästi enemmän kuin eläkkeet ja perusturva monella kansalaisella kaikki lisäansiot ovat kuitenkin kuluneet kohonneisiin asumisen ja liikkumisen kustannuksiin esimerkiksi sähkön siirtohinnat ovat karanneet hallituksen toimettomuuden takia kohtuuttomiksi tavallisen keskiluokkaisen suomalaisen palkansaajan hyvinvointi on uhattuna hänen osakseen on jäämässä vain maksajan rooli ja jatkuvasti laskeva elintaso asumisen ja liikkumisen kustannuksia tulee alentaa perussuomalaiset ovatkin esittäneet vaihtoehdossaan konkreettisen toimenpideohjelman arvoisa puhemies erityisen heikossa asemassa ovat pientä työeläkettä saavat vanhukset jotka hallitus tuntuu unohtaneen täysin asiakasmaksuja ja omavastuita on korotettu eikä vanhustenhuoltoon ole panostettu riittävästi me perussuomalaiset vaadimme että hyvinvointimme rakentaneiden ikäihmisten asema hoidetaan nyt kuntoon olemme esittäneet vaihtoehtobudjetissamme lukuisia uudistuksia eläkeläisten aseman kohentamiseksi myös keskituloisten ja lapsiperheiden taloudellista asemaa ja ostovoimaa pitää parantaa arvoisa puhemies vaikka hallituksen budjettiesitykseen sisältyy monia ongelmakohtia on valtiovarainvaliokunta kuitenkin tehnyt siihen joitakin hyviä korjauksia se on muun muassa palauttanut talousarvioon ruoka apujärjestöjen tuen kuten perussuomalaiset vaihtoehtobudjetissaan aiemmin syksyllä esittivät suurin kiitos tästä erinomaisesta ja oikeudenmukaisesta päätöksestä kuuluu valiokunnan kunta ja terveysjaostolle ja erityisesti sen puheenjohtajalle edustaja kankaanniemelle arvoisa puhemies perussuomalaiset ottavat ilmasto ja ympäristökysymykset vakavasti korostamme että teollisuuden säilyttäminen suomessa on ympäristö ja ilmastoteko koska maassamme tuotteet valmistetaan varsin puhtaasti ja luontoa kunnioittaen suomea lukuun ottamatta muut eu maat eivät ole päässeet lähellekään pariisin sopimuksen tavoitteita suomen pitää vaatia puhtaamman tuotannon suosimista saastuttamalla ja ympäristöä pilaamalla valmistetuilta tuotteilta tulee poistaa kilpailuetu perussuomalaiset esittävät ilmastotullien käyttöönottoa tuotteille jotka on valmistettu eurooppalaisia ympäristönormeja noudattamatta jättävissä maissa ja joita vastaavia tuotteita voi hankkia lähempää ekologisemmalla jalanjäljellä tullien tuotoilla voitaisiin pienentää jäsenmaiden maksuosuuksia eun budjetista samalla ohjata tuotantoa vähemmän saastuttavaan suuntaan arvoisa puhemies hallitus julkisti joulukuussa kaksituhattaviisitoista erittäin hyvän turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman se olisi toteutuessaan tehnyt suomesta merkittävästi vähemmän houkuttelevan maan kyseenalaisista syistä turvapaikkaa hakevien henkilöiden keskuudessa tähän ohjelmaan sisältyvät muun muassa kirjaukset irakin kanssa tehtävän palautussopimuksen neuvottelemisesta minimipalveluin varustettujen palautuskeskusten perustamisesta sekä laittomasti maahan tulleiden ihmisten henkilöllisyyden selvittämisestä valitettavasti hallitus ei ole kuitenkaan halunnut noudattaa tätä laatimaansa hyvää ja monipuolista ohjelmaa eikä se ole muutoinkaan suhtautunut kansalaisten turvallisuudestaan esittämään huoleen läheskään riittävällä vakavuudella

arvoisa puhemies kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan tällä tunnetulla virkkeellä alkaa kirjailija leo tolstoin suurromaani anna karenina virke sopii myös suomalaisen arjen kuvaukseksi ne suomalaiset perheet joilla asiat ovat hyvin jakavat monia samanlaisia onnen palasia on koulutusta ja on työpaikka on asunto ja on terveyttä on ystävien ja perheen turvaverkko suomalaisen huono osaisuuden kuva on moninaisempi riittää että yksi elämän kulmakivi on rempallaan koulupudokkuus työttömyys asunnottomuus sairaudet läheisten turvaverkon puuttuminen joillakin elämän eväät jäävät jo lapsuudessa heikommiksi on pysäyttävä luku että joka kahdeksas suomalainen lapsi elää köyhyydessä monilla vastoinkäymiset tulevat myöhemmin kun pudotaan opintieltä jäädään työttömäksi tai kohdataan terveysongelmia hyvinvointiyhteiskunta tarkoittaa että elämän vaikeuksien kohdatessa myös turvaverkot toimivat nyt ei aina niin ole nyt meneillään olevan sote uudistuksen tulee olla osa toimivan turvaverkon kehittämistä tämän jälkeen seuraava sotu eli vähintään yhtä tärkeä remontti se antaa myös mahdollisuuden kehittää yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista perustuloa joka vähentäisi köyhyyttä purkaisi byrokratiaa ja kannustinloukkuja lisäisi ennakoitavuutta ja rohkaisisi yrittämään arvoisa puhemies eilen sunnuntaina päättyi puolan katowicessa tärkeä ilmastokokous jossa hyväksyttiin ilmastosopimuksen toteuttamiselle säännöt jos pariisissa hyväksyttiin menu katowicessa on nyt lyöty pöytään reseptit vuoden päästä chilessä tullaan jatkamaan siitä mitä katowicessa valmiiksi neuvottelut ovat tärkeitä mutta suunta on nyt selvä myös suomen pitää tiukentaa vuoden kaksituhattakolmekymmentä päästötavoitteensa miinus kuuteenkymmeneen prosenttiin ja pyrkiä samassa ajassa hiilineutraaliksi puhutaan suuresta muutoksesta tavassamme tuottaa ja kuluttaa ekologisesta rakennemuutoksesta ilmastonmuutos on sivilisaatiomme kohtalonkysymys ja siihen vastaaminen vaatii teollisen vallankumouksen mittaluokkaa olevia muutoksia

arvoisa puhemies suurissa muutoksissa avainsanoja ovat reiluus ja oikeudenmukaisuus muutos on pelottava jos se ei ole hallinnassa ilmastohaasteisiin vastattaessa on kiinnitettävä huomiota myös työllisyys ja tulonjakovaikutuksiin suomessa tarvitaan reilun muutoksen ohjelma joka toteuttaa hyvinvointivaltion ihanteita ja samalla uudistaa yhteiskuntamme kestävän kehityksen pohjalle kun tällainen muutos on hallittu keltaiset liivit jäävät silloin pyöräilyyn ja koiran ulkoilutukseen avohakkuista mennään kohti metsäistutuksia hiilestä kohti maalämpöä tuulta ja aurinkoa turpeesta kohti uusiutuvaa energiaa polttomoottoreista kohti sähköä asfaltista kohti raiteita uusi ilmastoystävällinen suomi on myös työllistävä ja se vaatii paljon uutta osaamista koulutusta ja jatkuvaa oppimista yrityselämäkin muuttuu jo nyt suuren suomalaisen yrityksen omistajaportaassa pohditaan voiko johdon palkkauksen sitoa suoraan ilmastovastuuseen kymmenien suurten suomalaisten yritysten muodostama climate leadership coalition todistaa meille että myös ilmastovastuulliset yritykset ovat nyt tosissaan mukana puhemies päätän oman puheenvuoroni suomalaiseen arvopohjaan olemme jo vuosia tottuneet olemaan monien vertailujen kärjessä menestyksemme koulutuksessa innovaatioissa ympäristössä tasa tasa arvossa kaikessa siinä minkä itsekin ajattelemme olevan suomalaisuuden ydinosaamista tänä syksynä suomelle mätkähti kuitenkin ikävä jumbosija kahdentoista eu maan vertailussa oli suomessa koettu eniten rasismia tarvitsemme tulevaisuudessakin kansainvälisiä osaajia ja myös maassa aina eläneillä on montaa eri ihonväriä rasismin kitkeminen on oma kotiläksymme toinen ikävä tilasto suomesta on naisiin kohdistuvan väkivallan määrä kolmekymmentä prosenttia kahdeksantoista viiva vuotiaista suomalaisista naisista on joutunut nykyisen tai entisen kumppanin fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi kolmekymmentä prosenttia tämä on syy miksi myös vihreät ovat antaneet tukensa suostumus kaksituhattakahdeksantoista kampanjalle aloite toivottavasti etenee myös seuraavan eduskunnan aikana kun rakennamme tulevaisuuden suomea on tärkeää että se on myös ihmisoikeuksia kunnioittava suomi arvoisa puhemies lopuksi teen hallitukselle epäluottamuslause ehdotuksen vihreiden vastalauseen kahdella mukaisella muotoilulla kansainvälinen tiedeyhteisö vaatii kaikilta kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa mutta suomen hallitus ei vastaa tähän huutoon hallitus on kyvytön turvaamaan nielumme ajamaan fossiilituet alas ja uudistamaan taloutemme tulevaisuuden ja myös tämän päivän menestystä vaikeuttavat myös mittavat koulutusleikkaukset jotka rapauttavat osaamisen laatua ja heikentävät koulutuksen tasa arvoa tasa arvoa heikentävät myös edelleen jatkuvat sosiaaliturvan leikkaukset jotka syventävät eriarvoisuutta myös kehitysyhteistyö ja luonnonsuojelu tarvitsevat parempaa resursointia jotta pystymme rakentamaan parempaa tulevaisuutta niin suomelle kuin maailmallekin tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa rouva puhemies edesmennyt vasemmistoliiton kansanedustaja outi ojala totesi aikoinaan

tämä totuus pätee yhä oleellista on mitä vahvalla valtiontaloudella tarkoitetaan vasemmistoliitolle se tarkoittaa että valtio pystyy nyt ja tulevaisuudessa takaamaan laadukkaat hyvinvointipalvelut kaikille meille vahva valtiontalous ei tarkoita sitä mitä se näyttää tarkoittavan oikeistolle eli politiikkaa joka ottaa köyhimmiltä romuttaa perusturvaa ja hyvinvointirakenteita leikkaa koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä heikentää julkistaloutta miljardien veronkevennyksillä ja ympäristölle haitallisilla verotuilla

ei ole takeita siitä miten he pystyvät perheensä elättämään vasemmistoliiton budjettivaihtoehto vähentää eriarvoisuutta ja köyhyyttä parantaa suomen tulevaisuuden näköalaa ja antaa ihmisille toivoa paremmasta haluamme korottaa tuntuvasti pienimpiä eläkkeitä työttömyysturvaa opintorahaa asumistukea ja muita perusetuuksia me teemme julkisista palveluista parempia edullisempia ja helpommin saavutettavia haluamme luopua terveyskeskusmaksuista koko maassa ja varmistaa että kaikki pääsevät hoitoon viikon sisällä me panostamme suomen koulutusjärjestelmään sekä tutkimus ja kehitystyöhön tahdomme aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti pienentää tuloeroja kuvaavaa gini kerrointa lähes prosentilla lähes kuusikymmentätuhatta ihmistä nousee köyhyysrajan yli toisin kuin hyväosaisia suosiva porvarihallitus vasemmistoliitto on aidosti kansan enemmistön asialla vaihtoehdossamme kaikkien paitsi yli kuusituhattaviisisataa euroa kuukaudessa tienaavien palkansaajien nettotulot nettotulot kasvavat

miljoonalla haluamme karsia tehottomia ja ympäristölle haitallisia tukia ja ottaa käyttöön lentoveron suomen kansainvälistä ilmastorahoitusta on lisättävä tuntuvasti arvoisa puhemies outi ojalan lausetta soveltaen voi tänään sanoa että reilu ja oikeudenmukainen ilmastonmuutoksen torjunta on köyhän paras ystävä niin meillä kuin maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten vähäosaiset varakkailla on aina mahdollisuus muuttaa suojautua sopeutua ja hankkia hankkia tarvitsemansa ilmastonmuutoksen torjunnassa on keskeistä että se tehdään tavalla joka ei pahenna eriarvoisuutta kun ympäristöperusteisia tasaveroja ja maksuja korotetaan on vastapainoksi lisättävä verotuksen progressiota muutoin parannettava tulonsiirtoja ja julkisia hyvinvointipalveluja sekä investoitava julkiseen liikenteeseen ja puhtaan energian ratkaisuihin arvoisa puhemies vasemmistoliiton mielestä kaikkia päätöksiä on vastaisuudessa arvioitava ilmastonäkökulmasta ehdotamme että suomessa otetaan käyttöön yleinen ilmastovaikutusten arviointi jokaisen suuren hankkeen yhteydessä on kartoitettava millaisia ilmastovaikutuksia sillä on tämä vaade koskee kaikkia politiikan lohkoja ja sen tulee olla velvoittava yhtä lailla julkishallinnolle kuin yrityksille ja muille yhteisöille täten esimerkiksi hallituksen esityksiin tulee sisältyä arvio suorista ja välillisistä ilmastovaikutuksista samalla tavoin kuin niihin nykyisin sisältyy arvio taloudellisista vaikutuksista arvoisa rouva puhemies lopuksi teen vastalauseen kolmen mukaisen epäluottamusehdotuksen

värderade fru talman arvoisa puhemies suomi ei ole ranska suomi ei ole iso britannia suomi ei ole kreikka eikä suomi ole italia suomi on suomi

arvoisa puhemies ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa nähdä menestyvän ja inhimillisen suomen jossa panostetaan lapsiin ja luodaan arjen turvallisuutta politiikassa on aina mahdollista priorisoida ja tehdä toisenlaisia valintoja me osoitamme vaihtoehtobudjetissamme että on mahdollista tehdä vastuullista talouspolitiikkaa ilman massiivisia ja lyhytnäköisiä leikkauksia koulutukseen opintotukeen ja kehitysyhteistyöhön näytämme että on mahdollista toteuttaa tarpeelliset uudistukset kuten perhepoliittinen kokonaisuudistus ja verouudistus joka antaa jokaiselle enemmän käteen olemme vakuuttuneita siitä että koulutuspanostuksilla ja tutkimuksella rakennetaan tulevaisuuden suomea pysäytetään ilmastonmuutos joka on tämän päivän suuri haaste ja luodaan uusia työpaikkoja suomen pankin pääjohtaja olli rehn on viisaasti todennut että ilmastonmuutoksen vastustaminen on hyvää talouspolitiikkaa paitsi että se on muuten aivan välttämätöntä haluamme kannustaa työntekoon terveyteen ja hyvinvointiin maailman kasvavia pakolaisvirtoja ei ratkaista kehitysavun alasajolla tai maahanmuuton rajoittamisella

arvoisa puhemies tänä syksynä eduskunnan tietopalvelu on ensimmäistä kertaa tehnyt huolellisen selvityksen jokaisen yksittäisen vaihtoehtobudjetin vaikutuksista rkpn osalta tulokset ovat hyviä vaihtoehtobudjettimme parantaa kaikkien tuloluokkien tulokehitystä ja sen työllistävä vaikutus on kolmentuhannen työpaikan verran suurempi kuin hallituksen budjetin vastaava vaikutus valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään että suomen talouden näkymät ovat edelleen suotuisat mutta nopeimman kasvun arvioidaan olevan jo takana päin rakenteellisia uudistuksia rakenteellisia uudistuksia on tehtävä nyt kuten perhevapaauudistus ja työmarkkinauudistus jotka lisäävät joustoja mutta myös vahvistavat luottamuksen ilmapiiriä työpaikoilla rkp peräänkuuluttaa rohkeampaa politiikkaa missä panostukset koulutukseen tutkimukseen ja innovaatioihin ovat avainasemassa koska hallitus ei mielestämme ole onnistunut tässä esitän hallitukselle epäluottamuslauseen jossa toteamme että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta tämä on

eduskunta toteaa että hallituksen politiikka on ollut lyhytnäköistä hallitus ei ole parantuneesta talous ja työllisyystilanteesta huolimatta poistanut kehitysapuun ja koulutukseen tehtyjä leikkauksia koulutusleikkaukset muodostavat todellisen uhan opetuksen ja tutkimuksen laadulle koulutuksen tasa arvolle ja maamme kilpailukyvylle hallitus ei ole ollut valmis uudistamaan perhevapaita ja varhaiskasvatusta vaikka sille on ollut kiistaton tarve hallituksen toimet työllisyyden parantamiseksi ovat olleet riittämättömiä ja tarpeelliset rakenteelliset uudistukset ovat jääneet tekemättä tehdyt veronkevennykset ja tulonsiirrot eivät ole olleet riittäviä tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies enää ei kannata kinastella siitä onko taloudessa tapahtunut myönteinen käänne vai ei kyllä on tapahtunut kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa tästä käänteestä antaa reilun tunnustuksen hallitukselle jotain te olette sentään tehneet oikein kiitos siitä

arvoisa puhemies on syytä kysyä miten me saavutamme kestävän talouskasvun pidemmällä aikajänteellä julkisen talouden tasapainottaminen vaatii edelleen myös kurinalaista talouspolitiikkaa sillä loppuvuoden aikana on ollut huomattavissa että talouskasvu on useiden mittareiden mukaan jo hidastumassa vuoden alussa vienti vielä kasvoi mutta kolmannella neljänneksellä tavaravienti kääntyi laskuun rakennusalalla on nähtävissä käänne huonompaan ja myös palveluviennin kehitys on jäämässä odotettua pienemmäksi kansainvälisessä taloudessa on useita huolta herättäviä tekijöitä kuten kauppasotien mahdollisuudet epäselvyys brexitiin brexitiin liittyen sekä italian ja ranskan sisäiset ongelmat arvoisa puhemies voimme todella iloita siitä että suomi pystyy lyhentämään velkaansa ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen mutta työtä suomen uudistamiseksi on jatkettava vuosi vuodelta heikkenevä syntyvyys on merkittävä huolenaihe menot tulevat kasvamaan tulevina vuosina ja huoltosuhde jatkaa heikkenemistään toimivan sote uudistuksen lisäksi tarvitaan muita rakenneuudistuksia kuten kannustavampi sosiaaliturva reilumpi verotus ja joustavampi työelämä kd eduskuntaryhmä ottaa toiminnassaan huomioon talouden realiteetit tästä syystä ryhmän vaihtoehtobudjetti on varsin maltillinen emme lupaa kaikille kaikkea hyvää tiedostamme että valtio ei voi hallitsemattomasti lisätä pysyviä menoja noususuhdanteen aikana varsinkaan kun hallituksen talousarvion mukaan jatkamme velkataakan kasvattamista ensi vuonna kdn vaihtoehto on tasapainoinen esitys jolla korjataan pahimmat puutteet hallituksen esityksessä arvoisa puhemies lisäysesitystemme keskiössä ovat lapsiperheet ja vanhukset nämä ryhmät ovat monella tapaa joutuneet hallituksen sopeutustoimien maksumiehiksi tällä vaalikaudella kdn vastalauseessa esitetään konkreettisia toimia joilla parannetaan lapsiperheiden sairaiden ja iäkkäiden asemaa samalla panostaisimme koulutukseen tutkimukseen ja kehitykseen työllisyyteen uusiutuvaan energiaan sekä turvallisuuden parantamiseen ryhmä esittää myös terveellisten elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista ja samalla epäterveellisten tuotteiden ankarampaa verotusta arvoisa puhemies suomi tarvitsee lapsimyönteisen yhteiskunnan ja perheiden tilanne tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa esitämme muun muassa lapsivähennyksen palautusta lapsilisien tasokorotusta tuhannen euron kertaluonteista vauvarahaa perheille ja huoltajalisän korotusta perhe etuuksien korotusten lisäksi esitämme varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämistä monet vanhukset kipuilevat heikentyvän eläkkeen ja kasvavien sairaskulujen luomassa köyhyysloukussa hallituksen tekemä indeksileikkaus ja indeksijäädytys kansaneläkkeeseen on mielestämme peruutettava tarvitaan tuntuvampi tasokorotus takuueläkkeeseen ja pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa tulee parantaa arvoisa puhemies vanhustenhoidon tilanne pitää korjata ja toimeen pitää ryhtyä välittömästi vastalauseessamme esitämme rahoitusta tuhannen uuden hoitajan palkkaamiseen määrärahojen lisäksi tarvitaan parempia hoitosuosituksia saattohoitoa tulee kehittää koko maassa ja esitämme edelleen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista suomen menestys riippuu korkeasta osaamisesta ja tutkimustoiminnasta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja koulutuksen laatua on parannettava tutkimustoiminnan resursseja on lisättävä jotta saamme tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnan kautta uusia kasvuyrityksiä ja työllisyyttä opiskelijoiden toimeentuloa pitää parantaa korottamalla opintorahaa vaikka työllisyys on parantunut on monella alalla ja monilla alueilla samaan aikaan vakava työvoimapula kd panostaisi hallitusta enemmän aktiivisiin työllisyystoimiin ja muuntokoulutukseen työttömät tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja yritykset tarvitsevat tukea rekrytointiin arvoisa puhemies lopuksi teen kdn vastalauseen numero viiden mukaisen epäluottamuslause esityksen

kaikki ryhmäpuheenvuorot käyty nyt ministeri orpo olkaa hyvä seitsemän minuuttia sen jälkeen käynnistetään debatti

arvoisa rouva puhemies kiitos siitä että eduskunta valiokunnat ja erityisesti valtiovarainvaliokunta ja sen jaostot ovat tehneet perusteellista ja hyvää työtä syksyn ajan ja kiitos valiokunnan vakaalle ja harkitsevalle puheenjohtajalle hyvästä työn johtamisesta tämä antaa aina hyvää pohjaa tuleville budjeteille ja nämä keskustelut ovat arvokkaita kun katsotaan eteenpäin varsinkin kun olemme tulossa vaalikauden loppuun pysähtyä miettimään missä ollaan ja mihin ollaan menossa itse täytyy sanoa että on hieman kahtiajakoinen mieliala tällä hetkellä olen toisaalta erittäin tyytyväinen siihen mitä tämän hallituskauden aikana on saavutettu hallitus on saavuttanut oikeastaan kaikki keskeiset talouspolitiikan ja työllisyyspolitiikan tavoitteensa sataviisitoistatuhatta ihmistä sataviisitoistatuhatta kotitaloutta on saanut työtä se on merkittävä asia mitä ei voi sivuuttaa tässä yhteiskunnassa se luo pohjaa tasa arvoiselle suomelle ja ja on perusta hyvinvoinnin pysymiselle velkaantuminen on saatu pysäytettyä ja julkinen talous on käytännössä tasapainossa kokonaisveroaste on laskeutunut kahdella prosenttiyksiköllä ja kenenkään verotus ei ole kiristynyt eli pitää olla erittäin tyytyväinen tähän mutta samaan aikaan olen huolissani kun katson tulevaan kaksikymmentä luvun haasteet eivät ole kadonneet mihinkään vaan päinvastoin viimeiset kestävyysvaje ennusteet kertovat että meidän haasteemme ovat edelleen karanneet kun sen taustalla olevat syntyvyysluvut on otettu sinne pohjiin eli meidän täytyy tehdä määrätietoista työtä tulevaisuuden puolesta ja ja toivon että tänään keskitytään keskustelussa myöskin erittäin paljon siihen mitä tehdään ja pitää tehdä suomen ja suomen hyvinvoinnin puolesta eteenpäin viikonloppuna todella tuli hyvä uutinen siitä että me emme tänä vuonna elä lastemme piikkiin vaan velkaa lyhennetään yhdeksänsataa miljoonaa tämän taustalla on useita eri tekijöitä useita eri tekijöitä tietenkin kaiken perusta on jo kolme vuotta kestänyt vahva talouskasvu se on kaiken perusta tämä ei ollut mahdollista silloin kun talous ei kasvanut ja tämä ei ollut mahdollista silloin kun oli paljon työttömiä mutta nyt kun talous on kasvanut ja on sataviisitoistatuhatta työllistä enemmän ja on pidetty tiukkaa finanssipolitiikkaa yllä tämä on mahdollista totta kai tässä on myöskin kertaeriä jotka on useaan kertaan kerrottu myyntituloja on tullut enemmän ja ja vientiluotto maksoi ennenaikaisesti yksi pilkku neljä miljardia velkaansa valtiolle valtion omaa velkajärjestelyä mutta tämä ei poista sitä tosiasiaa että hyvän talous ja työllisyyskehityksen myötä tulot ja menot ovat ynnättynä yksi pilkku neljä miljardia positiivisia vielä suhteessa siis toiseen lisätalousarvioon joka tehtiin syksyllä tämä kiistatta johtuu siitä että talouden veto on ollut vahvaa tämän lisäksi se oli yllättävä tieto ainakin itselleni kuusisataa miljoonaa euroa syntyi siitä että aran luottoja on maksettu maksuohjelmaa nopeammin kassaan joka tapauksessa tämä toi sen efektin että sitä viimeistä lainaerää ei tarvinnut nostaa mutta ei kannata paukutella henkseleitä ei kenenkään koska budjetti jota tällä hetkellä täällä käsitellään on rakennettu velanotolle siis budjetti jota tänään täällä käsittelemme on rakennettu velanotolle ei ole siis mitään uutta jaettavaa eikä ole syytä perua niitä tiukkoja päätöksiä joita olemme joutuneet tekemään koska ensi vuonna ennusteiden mukaan jotka on julkaistu tänään

pilkku kolmeen prosenttiin varsinkaan kun tähän otetaan todellakin tämä kestävyysvajelaskelma joka siis ikärakenteesta ja syntyvyydestä johtuen karkaa kaksi miljardia hallitus on saanut neljällä miljardilla kurottua kestävyysvajetta ja nyt uuden ennusteen mukaan se karkaa kaksi miljardia ja on edelleen todella korkeaa luokkaa eli herätys jokaiselle tässä salissa ja

antamaan tämän lupauksen

muutama kommentti vihreiden edustaja haavisto puhui erittäin tärkeästä asiasta ilmastopolitiikasta me jaamme varmasti tänä päivänä tässä salissa kaikki tämän huolen perussuomalaiset näytti tänään kävelleen pois yhteisestä ilmastoryhmästä se on harmi mutta muuten jaamme yhteisen huolen pitää tehdä enemmän ja nopeammin mutta mielestäni ei kannattaisi mennä siihen että syyttelemme toisiamme viime hallituskaudella yhdessä ilmastolain se oli hieno asia tällä hallituskaudella on tehty vielä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa muun muassa kivihiilikiellolla nyt pitää miettiä yhdessä rakentaen rakentavasti mitä voimme tehdä seuraavaksi vasemmistoliitolle jälleen kerran

ja vielä veropolitiikkannekin peruslinja laaja pohja tiiviit kannat matalat kannat on hyvä niin sen jälkeen annatte miljardien menolupaukset ja miljardi euroa työlle yrittämiselle omistamiselle ja investoinneille ei se talous sillä kasva eikä se työllisyys sillä kasva jos koko meidän hyvinvointimme perustuu työhön

kaikilla on yhteinen näkemys siitä että maailmalla on hyvin paljon epävarmuuksia jotka tavalla tai toisella heijastelevat eurooppaan siitä huolimatta meillä on täysin erilainen poliittinen tilannekuva siitä mitenkä me voimme vahvistaa jatkossa suomalaisten kuluttajien ja suomalaisten yrittäjien talous finanssi ja veropolitiikkaa niin että kuluttajien luottamusta edelleen voitaisiin pitää yllä ja että ennustettavuus talouden osalta seuraavankin vaalikauden aikana olisi olisi jatkumoa tälle vaalikaudelle nyt pitää unohtaa kevään eduskuntavaalit ja yrittää löytää sen kaltainen näkemys että suomi pienenä maana pystyy jatkamaan sitä hyvää työllisyyskehitystä jota se näiden neljän vuoden aikana on aikaansaanut
ja nyt sitten ryhmäpuheenvuorojen pitäjät
arvoisa puhemies todella minultakin ihmiset ja yrittäjät ja muut kysyvät mikä on sdpn linja onko se tämä edustaja harakan harakan edustama medialeimaaminen onko se tempoileva veropolitiikka onko se vain yksittäisillä tuloerillä sitran ja suomen pankin kupilla käynti vai onko siinä onko siinä pitkä linja miksi me olemme tällä vaalikaudella joutuneet säästämään sen takia että viime vaalikaudella sdpn johdolla kyllä vähän säästettiin korotettiin veroja mutta jäi hoitamatta kilpailukyky kustannuskilpailukyky jäi hoitamatta sen me olemme nyt tällä vaalikaudella hoitaneet ja työllisyys on parantunut nyt voidaan kun sitäkin pitää parantaa mennä enempi tähän osallistavaan ja mukaan ottavaan talouskasvuun joka on edelleen hyvin tärkeä mutta kyllä suurella puolueella arvoisa puheenjohtaja pitää olla joku talouspoliittinen linja tällä viittaan

viikonlopun uutinen kymmenen velanoton vuoden jälkeen oli kova ja hieno uutinen jokaiselle suomalaiselle ensimmäisen kerran vuoden kaksituhattakahdeksan jälkeen suomen valtionvelka vähenee sitä vähennetään nyt noin miljardilla eurolla väittää oppositio sitten täällä salissa tai toreilla mitä tahansa niin totuus on että valtiovarainministeri petteri orpon johdolla noudatettu talouspolitiikka toimii se tuottaa tulosta tästä on kiistattomat näytöt työllisyys paranee työttömyys vähenee ja talous kasvaa mutta osaava työvoima on meidän ongelmamme ja tähän on nyt tulossa myös toimenpiteitä kysyisin ministeri grahn laasoselta kuinka nopeasti näillä täydennys ja uudelleenkoulutuksilla pystytään avittamaan niitä yrityksiä jotka nyt kipeästi tarvitsevat tekeviä käsiä osaavia työntekijöitä työministeri lindström voi myös vastata tähän

puhemies todellakaan ei ole syytä henkselien paukuttamiseen pitää muistaa että talous ei ole tasapainossa ja vmn ennuste on karua luettavaa mutta nyt me olemme hyvällä tiellä ja siksi on tärkeätä että tällä tiellä jatketaan että työllisyystilanne entisestään paranee sillä työttömyyttä pahempaa ei ole kuin sota ja työttömyys ole pelkästään taloudellinen kysymys se on myös ihmisarvokysymys on erittäin hienoa että tällä hallituksella on yhtenä keskeisenä kysymyksenä työkykyohjelma ja kysynkin toimeliaalta työministeri lindströmiltä miten uskotte että lähitulevaisuudessa tämä työkykyohjelma tulee tepsimään millä tavalla saadaan torjuttua syrjäytymistä ja saadaan ihmisiä takaisin samaan veneeseen osaksi työmarkkinoita ja yhteistä elämää
arvoisa puhemies eduskunnan tulee aivan ehdottomasti toteuttaa sellaisia toimenpiteitä jotka edistävät tavallisen suomalaisen mahdollisuuksia käydä töissä ja elää normaalia elämää tämä edellyttää paitsi verotuksen kohtuullistamista myös koulutusjärjestelmän kehittämistä sellaiseen suuntaan joka edistää työllistymistä ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta ei ole mitään syytä luopua suomalaisia nuoria on koulutettava niille aloille joilla tarvitaan tulevaisuudessa lisää työvoimaa samallahan pienennetään suomalaisnuorten syrjäytymisriskiä ja luonnollisesti vähennetään valtiontalouden kuluja ja lisätään verotuloja tämä olisi ehdottomasti kaikkien etu arvoisa puhemies valitettavasti liikenne ja viestintäministeriön uudet täysin epärealistiset kaavailut autoilun ja jopa työssäkäynnin tuntuvasta vaikeuttamisesta veisivät toteutuessaan työllisyyskehitystä täysin väärään suuntaan
arvoisa puhemies ministeri orpo otti aivan hyvin esiin ilmastopolitiikan todeten että se ei ehkä ole riidan aihe ei se sellainen saa ollakaan vaan pitää rakentaa laajaa konsensusta sen asian ympärille mutta ymmärrätte varmaan opposition tuskan kun olemme täällä penkeissä katsoneet miten hallitus vaikkapa jatkaa tai lisää sellaisia yritystukia jotka toimivat täysin toiseen suuntaan eli ympäristölle haitallisia ympäristölle haitallisia tukia on edelleen tässäkin budjetissa eli täytyy löytää ne käytännön keinot joilla tähän tilanteeseen puututaan toinen asia mielestäni edustaja uotila otti erittäin hyvän ajatuksen siinä että yvan rinnalle tai sen sisään eli ympäristövaikutusten arvioinnin sisään pitäisi tulla iva ilmastovaikutusten arviointi nythän on niin että kun tulee uusia teollisuuslaitoksia ja tuotantolaitoksia niiden resurssipohjaa ei katsota ja niiden päästölukuja ei välttämättä katsota tässä ilmastomielessä tässä tarvittaisiin välitön lainmuutos
arvoisa rouva puhemies valtiovarainministeri orpo jälleen kehuskelitte veroasteen laskulla jos veroaste olisi samalla tasolla kuin se oli vaalikauden alussa meidän julkinen taloutemme olisi paljon paremmassa kunnossa te puhutte palkansaajille palkansaajille annetuista veronkevennyksistä mikä oli niiden taustalla niiden taustalla oli se että kiky sopimuksessa te pakotitte palkansaajat maksamaan työnantajille kuuluvia sosiaaliturvamaksuja miljardiluokkaa sen kompensaatioksi oli tietysti ihan luonnollista että oli pakko tehdä tuloveron kevennyksiä mutta julkisen talouden tasapainon kannalta meidän velkaantumisemme ensi vuonna olisi pienempi ja meidän ylijäämämme tänä vuonna olisi suurempi ilman tätä teidän

arvoisa puhemies vaikka työllisyys paranee ja vaikka valtionvelka pienenee tänä vuonna niin valtiontalouden tarkastusviraston raportti on suoraan sanottuna jopa tyrmäävä raportin keskeinen johtopäätös on että hallitus ei ole onnistunut vähentämään pitkän aikavälin kestävyysvajetta

arvoisa puhemies ymmärsin viikonlopun uutisista pääministeri eikä valtiovarainministeri osannut oikein kunnolla jäljittää mistä tämä ylijäämä valtion kassassa nyt oikeasti johtuu tuli vain mieleen se kun luin viime viikolla että tuhansille yrittäjille oli yllätys että veronpalautusta käytettiin jo kahdestoista marraskuuta erääntyneelle verolle vaikka yritys olisikin maksanut veron eräpäivänä ja näin ollen veronpalautuksen määrä saattoikin olla rutkasti odotettua pienempi verohallinnon mukaan asia koski noin yrittäjäasiakasta nyt en tiedä sitten mikä voi olla mediaaniluku näillä yrityksillä mutta muistan että ainakin omana aikanani yrittäjänä välillä ne saattoivat olla kymmeniätuhansia euroja ja laskinpa äkkiä että jos tällainen mediaaniluku kuin kaksikymmentätuhatta olisi per yritys siis alvia ja muita sosiaaliturvamaksuja niin se tekee jo viisisataakuusikymmentä miljoonaa euroa että

budjetti on talouspolitiikan iso linja mutta se on myös tärkeitä ihmisten arjen elämään liittyviä päätöksiä kovan talouskasvun keskellä hallitus jatkaa perusturvan leikkauksia se on ikävä tosiasia erityisen hämmästynyt olen siitä että budjetissa on edelleenkin sotiemme veteraanien rintamalisien leikkaus se on minusta tyrmistyttävää sanotaan että se on vain muutama euro vuodessa mutta jos mikä on oikeudenmukaisuuskysymys miten kohtelemme tätä ikäluokkaa jolle olemme niin paljon velkaa nyt olemme kuulleet että kokoomus on valmis perumaan tämän veteraanien rintamalisän leikkauksen jään ihmettelemään kuka siellä hallituksessa oikein haraa vastaan niin ettei tehtäisi tällaisia perusturvaleikkauksia onko sinisillä niin paljon vaikutusvaltaa vai onko se keskusta joka haluaa että tämä leikkaus pitää tehdä

rouva puhemies en muista tarkkoja sanoja mutta sdpn ryhmäpuhuja edustaja harakka sanoi suunnilleen niin että tämä on väsynyt ja saamaton hallitus en käsitä kuinka tummanpunaisilla silmälaseilla edustaja harakka joutuu katsomaan jotta saa valkoisen näyttämään mustalta tämä nyt kuitenkin on hallitus joka on lisännyt yli satatuhatta työpaikkaa talous kasvaa työllisyys paranee paranee työttömyys vähenee luulisi että tällaiset saavutukset kelpaisivat sdpllekin tänään tai viikonloppuna on sitten vielä kerrottu että pystytään ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen vähentämään

sitten vihreät ovat paljon puhuneet lapsiköyhyydestä mutta eivät anna mitään arvoa sille että yli sataantuhanteen perheeseen joissa monessa on varmasti myös lapsia on työllisyyden työllistymisen kautta tullut huomattava elintason nousu

arvoisa puhemies tässähän valiokunnan puheenjohtaja kalli kertoi rintamalisäasiasta että ei sitä valiokunnassa esitettykään että tässä on jonkinnäköinen työtapaturma tapahtunut ilmeisesti koko valiokunnalle mutta on toivottavaa että hallitus katsoo onko joku tapa hoitaa tämä asia asia kuntoon keskustasta se ei ainakaan ole kiinni elikkä toivottavasti tämä asia voidaan voidaan hoitaa mutta arvoisa puhemies miten hallitus on onnistunut talouspolitiikan suurissa kysymyksissä siitähän tässä ensisijaisesti pitää puhua pienetkin ovat tärkeitä en sitä väheksy ollenkaan mutta muistetaan nyt se että maamme talouskasvu on nostettu euroopan hänniltä euroopan huipulle työllisyyskehitys nostettu korkeammalle tasolle työllisyys on korkeammalla tasolla kuin moneen kymmeneen vuoteen tässä maassa ja velkaantuminen jossa aloitettiin hurjassa velkaantumistahdissa on saatu hallintaan jopa niin että velkaa lyhennetään nyt vuosikausien jälkeen kyllä hallitusta voi monesta moittia ja niinhän te moitittekin mutta jos näitä isoja linjoja katsoo niin kyllä ne tulokset arvoisa puhemies ovat aika vahvat
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tästä rintamamieslisästä niin kuin valiokunnan puheenjohtaja kalli toi esille käsityksemme on että se tarvitsisi lakimuutoksen mutta alkuvuodesta tämä asia voidaan tavalla tai toisella hoitaa ja sinisetkin ovat siihen ilman muuta valmiita täytyy sanoa autoiluun liittyen kun sekin täällä eri puheenvuoroissa on nostettu esille että kyllähän tämä liikenne ja viestintäministeriön ilmastoraportti on täysin epärealistinen ylioptimistinen se mitä pitäisi tehdä ja mitä demarit ovat koko ajan vastustaneet on nimenomaan autoveron keventäminen sen lopulta kokonaan poistaminen vähemmän veroja enemmän autoja ja kas kummaa kun ne autot päästävät vähemmän niin päästötkin vähenevät tällä sinisellä linjalla pitäisi siinä asiassa edetä sdp väitti vaihtoehtobudjetissaan

arvoisa arvoisa puhemies hallituksen syvästi epäoikeudenmukainen linja kilpistyy juuri siihen että tilanteessa jossa on korkeasuhdanne tilanteessa jossa työllisyys kasvaa talous kasvaa jossa olemme saaneet kuulla että kertaluontoisten erien vuoksi valtionvelka tänä vuonna lyhenee tässäkin tilanteessa hallitus edelleen leikkaa kaikkia perusturvaetuuksia mukaan lukien sotaveteraanien eläkkeitä arvoisat edustajat kaikkonen ja elo tästä asiasta äänestettiin viime keskiviikkona ja hallituspuolueiden äänin ensimmäisessä käsittelyssä tämä pykälä leikkaus siunattiin ja kun täällä nyt olette heränneet siihen että tämä voidaan korjata minulla on teille ehdotus tänään asia on toisessa käsittelyssä täällä listalla äänestetään yhdessä tämä hallituksen leikkaus nurin sotaveteraanit saavat täydet kustannuksiin sidotut sidotut

arvoisa puhemies keskustan olavi ala nissilä sanoi että keskustalla ei ole tarvetta maalata mustaa valkoiseksi ja sitten hän teki juuri näin ja linjasi muun muassa että perusturvan parantamista on jatkettava mutta hyvät keskustalaiset tehän olette heikentäneet perusturvaa koko tämän vaalikauden ja heikennätte vielä lisää ensi vuonna jolloin pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset jatkuvat siitä huolimatta että talous ja on kääntynyt paremmaksi tämä koskee myöskin rintamalisiä jotka on sidottu siihen tismalleen samaan lakiin millä te leikkaatte myöskin pienituloisten työttömien kansaneläkeläisten ja lapsiperheiden sosiaalietuuksia eli tämä ei ole mikään työtapaturma vaan tämä on osoitus siitä linjasta jota te olette johdonmukaisesti noudattaneet läpi tämän vaalikauden josta äänestimme viime viikolla ja josta tulemme äänestämään uudestaan tämän viikon aikana

arvoisa puhemies hallitus on lähtenyt laukalle ilmastopolitiikassaan se tulee johtamaan siihen että tulee lisää kiinalaista tuotantoa ja lisää päästöjä perussuomalaiset ymmärtävät sen että energia ja ilmastopolitiikan pitää tukea työllisyyttä ja talouskasvua eikä haitata niitä

arvoisa puhemies oli hienoa kuulla sekä valtiovarainministerin vastauspuheenvuorossa että useimmissa ryhmäpuheenvuoroissa se huoli mitä on yhteisestä ilmastostamme on aivan selvä että meidän täytyy tehdä politiikkaa siinä että pystymme pitämään ilmaston asteessa ja on hyvä että tämä hallitus on päättänyt kivihiilikiellosta mutta meidän täytyy tehdä enemmän ja on aivan selvä että yritystuet tulee perata tällä hetkellä annamme fossiiliselle energialle verotukia kolminkertaisesti sen verran kuin uusiutuvalle energialle ja tämä suhde on aivan väärä meidän täytyy muuttaa yritystukipolitiikkaa niin että se kannustaa vähähiiliseen toimintaan se auttaa energianmurroksessa

arvoisa puhemies talouden iso kuva kyllä huolestuttaa oli valtavan hienoa että me saimme viikonloppuna kuulla että nyt hallitus pystyy ja suomi voi ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen lyhentää valtionvelkaa ja se on äärimmäisen tervetullut uutinen mutta hallituksen olisi kuitenkin hyvä herätä todellisuuteen erään toisen asian osalta

puhemies kun kuuntelin täällä keskustan ryhmäpuheenvuoroa tulin siihen johtopäätökseen että nyt sitten ilmeisesti keskusta äänestää sdpn vaihtoehtobudjetin puolesta niin kauniita sanoja sieltä tuli muun muassa eläkkeensaajien osalta mutta valitettavasti puhemies on käynyt niin että se puhe ei kanna silloin kun se sormi menee tänne napille ja äänestetään viime keskiviikkona täällä hallituspuolueet äänestivät muun muassa rintamalisien leikkauksen puolesta eläkkeiden leikkauksen puolesta pienituloisten ihmisten leikkausten puolesta te äänestitte arvoisat hallituspuolueet maanantaina tästä käytiin pitkä keskustelu salissa olin hyvin pahoillani että eduskuntaryhmän puheenjohtajakin sanoi että eihän tätä kukaan täällä keskusteltiin tästä asiasta hyvin pitkään ja sosiaalidemokraatit pitivät järkyttävänä sitä että tässä kasvavassa taloustilanteessa edelleen näitä julmia leikkauksia jatketaan laki on nyt vielä eduskunnassa hylky on mahdollinen tänään on toinen käsittely lunastakaa puheenne arvoisat hallituspuolueiden ja keskustan

rouva puhemies on kyllä syytä huomauttaa oppositiolle vielä kerran että indeksijäädytykset eivät tarkoita euromääräisiä leikkauksia etuuksiin tarkistakaapa nyt käsityksenne kun etuuden taso jäädytetään ja kansaneläkeindeksin pisteluku nousee tai laskee etuuksien taso säilyy ennallaan eivätkä ne seuraa hintojen muutosta jos ei tehtäisi ensi vuodelle indeksijäädytystä se nousisi kuusikymmentäneljä senttiä kuukaudessa eli erittäin vähän veteraaneille ja sotainvalideille tulee ihan toisessa muodossa tässä budjetissa tulevana vuonna runsaasti rahaa sitä tulee kotipalveluihin ja sitä tulee kuntoutukseen kymmeniä miljoonia enemmän kuin kuluvana vuonna että ei kannata ratsastaa nyt sillä kuudellakymmenelläneljällä sentillä
arvoisa puhemies täällä ovat kaikki puhuneet ryhmäpuheenvuoroissa osallistavan kasvun puolesta ja on todella tärkeä asia että talouskasvun hyödyt jakautuvat laajemmalle me esimerkiksi ranskasta mitä on tapahtunut mitä täällä on saatu aikaan sataviisitoistatuhatta ihmistä enemmän on töissä eli todella monet perheet ovat siitä päässeet hyötymään merkittävä osa näistä on yksinyrittäjiä jotka ovat itse työllistäneet itsensä osa heistä työllistää tänä päivänä myös muita he ovat sillä tavalla kantaneet kortensa kekoon tämän kansantalouden hyödyttämiseksi minkälaista palkkiota näille ihmisille jotka ovat siis itsensä työllistäneet ja ehkä työllistäneet jopa vielä muita sdp haluaa antaa yrittäjävähennys pois se on se palkkio jonka te haluatte antaa niille ihmisille jotka ovat itse itsensä työllistäneet ja kantavat vastuuta tässä taloudessa onko se todellakin teidän vastauksenne

puhemies nyt hallituksella olisi ollut viimeinen mahdollisuus korjata ne sosiaalipoliittiset virheet jotka näkyvät köyhyytenä ja syrjäytymisenä meillä on yli sadassatuhannessa köyhyydessä elävää lasta vanhustenhuolto on monelta osin kriisissä hallitus ei kuitenkaan ole suuntaa muuttanut sosiaalisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi onko oikein että sairas pienituloinen ihminen joutuu yhä ahtaammalle sairaskulujen omavastuuosuuden kohtuuttomuuden takia ei ole meidän mielestämme arvoisa puhemies asumiskustannukset ovat kohtuuttomat esimerkiksi sähkön siirtohinnan alentamiseksi hallitus ei ole tehnyt mitään miksi näistä indeksileikkauksista tai jäädytyksistä pitää todeta muun muassa edustaja paloniemelle että ne merkitsevät ostovoiman vähenemistä kun hinnat nousevat ja vastaavia indeksitarkistuksia ei tehdä ostovoima niillä ihmisillä vähenee ja elinmahdollisuudet heikkenevät tämä on ihan yksinkertainen asia ja se tarkoittaa sitä että te olette leikanneet köyhimmiltä

rouva puhemies on hämmennys suuri siitä kuinka hallitus on käynyt vimmalla ja voimalla pieniosaisten ja vähäosaisten kimppuun leikkauksilta eivät ole säästyneet opiskelijat työttömät lapsiperheet tai eläkeläiset

ala nissilä ja satonen täällä kyselivät sdpn yrittäjyyspaketin perään kyllä meillä on toimia yrittäjien aseman parantamiseksi olemme esittäneet työllistämisen kynnyksen madaltamista siten että yrittäjä voisi vähentää ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkamenoja alvin alarajan nostamista kolmeenkymmeneentuhanteen euroon sekä työllistämisseteliä yrittäjille

ottavat varmasti nämä esitykset ilolla vastaan

arvoisa puhemies ilmastopolitiikasta vihreille ja vasemmistoliitolle teidän viime viime kauden ainoa ilmastopolitiikan tekonne oli kivihiilen veron alentaminen ja sekin oli päinvastainen ilmastopolitiikan teko sipilän hallituksen tulokset ovat erinomaisia talouden ja työllisyyden osalta ja jos olisi jatkettu edellisen hallituksen hallitsemaa politiikan linjaa mehän olisimme kreikan tiellä kilpailukyky oli menetetty talouskasvu oli miinusmerkkinen velkaannuttiin kuusi viiva seitsemän miljardia euroa vuodessa tilanne olisi se että tuleva hallitus joutuisi vielä enemmän sitten leikkaamaan mutta nyt kun on on hoidettu vastuullisella tavalla talous tasapainoon ja saatu kilpailukyky parannettua meillä on annettu aivan erilainen pohja uudelle hallitukselle aloittaa toimia toivottavasti näillä vaalien alla tehdyillä vaalilupauksilla ei ei syödä sitä sitä talouden hyvää pohjaa mutta vaara on suuri kun seuraa lehtiä joka maakunnassa luvataan kaikkea hyvää kaikille ja kun sen laskee yhteen niin kuin tämä teidän budjettiesityksennekin sisältää yksi pilkku seitsemän miljardia lisää velkaa

arvoisa puhemies on kyllä kummallista kuunnella keskustapuolueen edustajien puheenvuoroja tässä

on käsittämätöntä ettei ymmärretä että tämä hallituksen esitys tarkoittaa sitä että näitten ihmisten ostovoima tulee heikkenemään pyydän teitä todellakin että lähdette tähän edustaja lindtmanin esittämään mukaan ministeri orpo kuuntelin tarkkaan teidän viestiänne eläkeläisille työttömille lapsiperheille ja opiskelijoille en kuullut mitään en kuullut mitään viestiä näille ihmisille jotka ovat työelämän ulkopuolella ja joidenka osalta eriarvoisuus ja köyhyys suomalaisessa yhteiskunnassa on kasvanut sen ymmärtää kun katsoo tätä teidän keltaista kirjaa se on kylmää ja kovaa kyytiä näille ihmisjoukoille toivon todellakin että mietitte tarkkaan tulevaisuuden näkökulmasta näitä asioita koska nyt on tarve rakentaa tulevaisuusinvestointien varaan koko kaksituhattakolmekymmentä lukua tarvitaan investointeja satsauksia koulutukseen perhevapaajärjestelmä haetaan sieltä se tulevaisuus

puhemies ministeri orpo te sanoitte että tänä vuonna emme elä lastemme piikkiin kun velkaa lyhennetään näinhän se euromääräisesti on sitten täällä salissa kuulemme puheenvuoroja joissa vaaditaan lisää autoja vaaditaan alempia veroja saastutukselle ja jopa esitetään sellaista että suomen ja suomalaisten päästöillä tai niiden vähentämisellä ei olisi mitään merkitystä eikö kuitenkin ole niin arvoisa hallitus ja oppositio että viiden miljoonan suomalaisen päästöillä on vähintäänkin yhtä suuri painoarvo ja itse asiassa hiilijalanjäljellä henkeä kohti mitattuna paljon suurempi painoarvo kuin vaikkapa viiden pilkku viiden miljoonan intialaisen tai kiinalaisen tai minkä tahansa afrikan maan kansalaisen päästöillä

arvoisa puhemies juuri äsken edustaja rinne sanoi että mitään työttömille mitäs jos olisi työpaikat se voisi olla aika hyvä lupaus sataviisitoistatuhatta työpaikkaa tehdään ei luvata ja tämä on se suuri ero miten sanotaan nyt kun on seurannut tätä vasemmiston retoriikkaa niin on esimerkiksi sanottu ja viitattu outi ojalaan että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä

kuusikymmentätuhatta köyhää nostetaan köyhyysrajan yläpuolelle me olemme nostaneet sataviisitoistatuhatta työllistä köyhyysrajan ulkopuolelle jopa kolmesataatuhatta

tulevaisuuden kestävyysvajeesta joka kasvaa näitten ikäsidonnaisten menojen takia ja myöskin sitten valitettavasti heikentyvän talouskasvun ja myöskin heikon syntyvyyden takia on mittaluokaltaan lähes neljä prosenttia bruttokansantuotteesta siinä mielessä jos katsotaan nyt tätä harjoitettua talouspolitiikkaa joka on leikannut nimenomaan lapsiperheiltä ja sitten myöskin ikäihmisiltä täytyy sanoa että herättää ajatuksia se on ollut lyhytnäköistä eikö nyt olisi äärimmäisen tärkeätä satsata siihen että meillä suomessa olisi tulevaisuudenuskoa meillä olisi enemmän syntyvyyttä meille saataisiin työikäisiä ihmisiä enemmän nyt olisi aika perua lapsilisäindeksijäädytykset nyt olisi aika palauttaa lapsivähennys verotukseen luoda sitä tulevaisuudenuskoa nuorille että he haluavat perustaa perheitä jotta me saamme tulevaisuudessa meidän veronmaksajat jotta me saamme meidän eläkejärjestelmän ylläpitäjät tämä on ihan kohtalonkysymys meille kansakuntana

arvoisa puhemies otan ensin tämän sotaveteraaniasian hallituksen eduskuntaryhmät ja hallitusryhmät ovat keskustelleet ja tämä sinänsä pieni mutta symbolisesti erittäin suuri asia tavalla tai toisella korjataan ministeri mattila ministeri mattila on selvittänyt ja selvittää asiaa hän vastannee tähän asiaan

hyvät sosiaalidemokraatit edustaja rinne ettekö todella näe mitään hyvää tässä talouden kehittymisessä sadassakahdessakymmenessätuhannessa työpaikassa työmahdollisuuksissa työttömille tulevaisuuden toivossa en ymmärrä miksi teidän pitää olla tuollainen riidankylväjä miksi te olette tuollainen riidankylväjä tilanteessa jossa niin monet asiat tässä yhteiskunnassa ovat paljon paremmin kuin vuosia sitten paljon paremmin me emme elä tällä hetkellä taloudellisesti lastemme piikkiin ja kyllä me emme saa elää lasten piikkiin myöskään ilmaston puolesta siihen pitää saada stoppi niin kuin sanoin aikaisemmin me teemme yhdessä töitä ja haemme ne keinot miten voimme tehdä vielä enemmän vielä nopeammin ehdottomasti ihmiskuntamme suomen ja suomalaisten on tehtävä oma osansa mutta minä kiinnitän huomiota siihen että suomi voi tehdä maailmalla paljon osaansa isomman osuuden ilmastotalkoissa suomen hallituksella ja itsekin olen voinut käydä on ollut kunnia käydä maailmalla puhumassa muun muassa meidän aloittamastamme kestävän kehityksen budjetista joka itse asiassa on ilmastovaikutusten arviointi arvioidaan sitä mihin budjetin eurot ohjautuvat millaisia ympäristö ja ilmastovaikutuksia millaisia kestävän kehityksen vaikutuksia niillä on tai vaikka hiilen hinnoittelusta jossa suomi on ollut edelläkävijä on aivan selvää että tämä täytyy ottaa todella vakavasti edustaja östmanille ja muutamille muillekin ei ole tilikohtaista tietoa siitä pilkku neljästä miljardista eli siitä missä tulot ja menot yllättivät positiivisesti ei ole tilikohtaista tietoa ja minun asemastani sitä ei ainakaan arvailemaan lähdetä tässä vaiheessa on valtiokonttorin tieto että tulot ja menot ovat plussalla yksi pilkku neljä miljardia ja

täällä kaikki tietävät sen että vientiluotto on maksanut yksi pilkku neljä miljardia siis valtion vientiluotto on maksanut takaisin velkaa valtiolle minusta se on ensinnäkin parempi kuin se että ei olisi maksanut ja olisi otettu ulkopuolelta velkaa mutta ei se millään tavalla oikeuta siihen että aletaan nyt sitten käyttämään sitä rahaa

ensi vuoden budjetti tehdään miinusmerkkisenä ja ilman tätä tämän vuoden tilinpäätöskin tulisi olemaan miinusmerkkinen ei ole jaettavaa edustaja harakka ei edes teillä

arvoisa puhemies olen todella tyytyväinen siihen että oppositiosta pystyy vaikuttamaan me olemme syyskuusta lähtien puhuneet tästä sotaveteraanien rintamalisäasiasta ja nyt sitten löydettiin oikea kohta jossa päästiin vaikuttamaan kiitos siitä ministeri orpo kiitos siitä hallituspuolueet

ja nyt työministeri kolme minuuttia

kiitos arvoisa puhemies vastaan ensiksi edustaja heinosen esittämään kysymykseen tästä muunto kuinka nopeasti se puree tähän osaajapulaan no nopeimmillaan se on kuukausia mutta esimerkiksi jos henkilöllä on pohjana tekniikan alan korkeakoulututkinto tai opistoasteen insinööritutkinto tai teknikon tutkinto niin kun nykyisin rakennusmestarikoulutukset kestävät kolme pilkku viisi vuotta niin nyt se menee kahdessa vuodessa tämä on esimerkki siitä kuinka nopeasti tämä puree ei toki tähän hetkeen ja tähän hätään mutta nämä toimet on aloitettu erittäin tärkeä juttu edustaja kivelä nosti esille mielestäni tosi ison tärkeän asian työkykyohjelman ja sen merkityksen siis budjettiriihessähän me työkykyohjelmasta ja siitä tahtotilasta että näitä asioita lähdetään viemään eteenpäin ja kun edustaja rinne nosti esille sen että hallitus ei olisi näitä työelämän ulkopuolella

huomioinut niin niin tässä tässä kohtaa olen kyllä eri mieltä koska tämä osatyökykyiset on nimenomaan se porukka jossa on potentiaalia ja me olemme tämän tunnistaneet minä lähestyn tätä en niinkään riitelyn kautta vaan yhteistyön kautta koska meillä on pidetty yksi tämmöinen pyöreän pöydän parlamentaarinen palaveri tämän teeman ympärillä ja sen tavoite oli siis se että meillä olisi yhteinen ymmärrys siitä että nämä toimet jotka muun muassa selvityshenkilöt tuija oivo ja raija kerätär

ja että tämä ei ole mikään hallitus oppositio kysymys vaan se on kaikkien eduskuntapuolueitten käsissä oleva asia joka pitää ratkaista sen takia että muuten sitä työllisyysastetta ei saada nostettua tarpeeksi ylös tässä on myös tämä inhimillinen puoli pitää muistaa että meillä on ollut ote hanke jonka kautta on on viety asioita eteenpäin ja kun työllisyys on parantunut niin se on auttanut myös osatyökykyisiä yli kymmenentuhatta heistä on myös saanut töitä mutta se ei riitä vaan pitää tehdä paljon toimenpiteitä koska työvoimapolitiikan keinot eivät yksin riitä sen takia tähän haetaan yhteisymmärrystä ja siitä annan kiitoksen kaikille eduskuntaryhmille jotka on tähän kutsuttu tähän keskusteluun myös tulleet mukaan tarkoitus on heti ensi vuoden alusta käydä vielä syvempi keskustelu ja löytää yhteisymmärrys ei niinkään niistä yksityiskohdista koska se on sitten hallitusneuvottelutavaraa vaan siitä että nämä asiat lähtevät menemään eteenpäin ja se on tavallaan tämän hallituksen perintö seuraavalle hallitukselle ja seuraaville hallituksille siitä edelleen kiitos että pystymme tekemään yhteistyötä näin tärkeässä asiassa

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tästä syystä myönnän vastauspuheenvuoron ensin edustaja anderssonille ja hänen jälkeensä edustaja rinteelle ja sitten siirrytään muihin

arvoisa puhemies ministeri orpo tuossa kerroin että kuuntelin tarkkaan teidän puheenvuoronne ja se oli kyllä hyvin selvä viesti näille ryhmille jotka ovat työelämän ulkopuolella siis niille jotka eivät ole päässeet töihin opiskelijoille lapsiperheissä

vanhemmista te olette ministeri orpo tehnyt kovaa ja kylmää politiikkaa näitten ihmisten näkökulmasta koko tämän vaalikauden olisin odottanut nyt kun talous on hyvässä vauhdissa kun työllisyys paranee että tässä tilanteessa näitä asioita olisi lähdetty korjaamaan hieman inhimillisempään suuntaan mutta ei puhettakaan ei mitään ei minkään näköistä viestiä siitä että näitten ihmisten parantamaan teidän ylijohtajanne valtiovarainministeriössä toteaa tänään kauppalehdessä näihin velkapuheisin liittyen nyt poikkeuksellisesti valtio kykenee jopa lyhentämään velkaansa meidän alustava arviomme on kuitenkin että että tämä johtuu pääasiassa kertaluonteisista tekijöistä se ei siis tule korjaamaan julkisten tulojen ja menojen välistä epätasapainoa pysyvällä tavalla

kyllä nyt vasemmistoliiton puheenjohtaja puhuu hyvin tarkoitushakuisesti ja ohi virallisen totuuden tämä hallitus nyt ensi vuoden budjetissa korottaa päivärahoja peräti kahdeksallakymmenellä eurolla kuukaudessa ja pienimmät sairauspäivärahat ja vanhempainpäivärahat nousevat myös huomattavasti eli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaan puututaan ja takuueläkettä korotetaan jo peräti kolmannen kerran tuntuu myös ihmeelliseltä että demareitten linja köyhimpiä kohtaan on kylmempää kuin aikaisemmin aikaisempina vuosina vaihtoehtobudjeteissa vaadittiin koko vaalikauden indeksitarkistusten perumista mutta nyt enää vuoden kaksituhattayhdeksäntoista eli tämä moneen kertaan veteraaneille puhuttu kahdeksankymmentäneljä senttiä tuntuu tulevan elämää suuremmaksi ja kyllä täällä on selvästi edustaja kallin ja edustaja elon suulla

puhemies kuten ryhmäpuheenvuorossa viittasin osattomuus on yhteiskunnassa ongelma nähdään ja se on ongelma että nyt euroopassa peruutetaan ranskassa peruutetaan italiassa peruutetaan yhdysvalloissa peruutetaan jopa venäjälläkin eläkeuudistus peruutetaan eikä pystytä pystytä sellaisiin uudistuksiin millä pystyttäisiin hyvinvointi turvamaan minun on aina tehnyt mieli sanoa

viitata venezuelaan siellä oli vasemmistolainen velkapopulismi vallassa nyt nyt yli kahdeksankymmentä prosenttia on köyhyysrajan alapuolella valtio on perikadossa venäjä siellä on nyt auttamassa niin kuin ukrainassakin minusta kuitenkin on hyvin tärkeätä mitä edustaja ojala aikanaan tarkoitti vastuullisella valtiontalouden hoidolla että voidaan osallistaa ottaa ihmiset mukaan näin ensi vaalikaudella esimerkiksi suomessa jotta meillä saadaan talous kuntoon ihmiset töihin totta kai sillä on merkitystä että ihmiset saavat töitä satatuhatta ihmistä enemmän töissä herra puhemies tällä me jatkamme

täytyy kyllä sanoa että minä olen aika pettynyt kun olen tottunut arvostamaan ministeri orpoa mutta nyt hän kyllä puhui täyttä humpuukia väittäessään että joku vasemmisto olisi jakamassa näitä kahta miljardia tuulen tuomaa rahaa ei jos verrataan valtion alijäämäistä talousarvioesitystä sdpn vaihtoehtobudjettiin niin siellä meillä on samaan aikaan oikeudenmukaisempi linja ja samaan aikaan valtiontaloudellisesti vastuullisempi linja päinvastoin olemme vaatineet vaatineet tätä mutta olette ikävä kyllä opetellut huonoja tapoja edeltäjältänne ministeri stubbilta jolla oli tapana luetella sdpn vaihtoehtobudjetin menopuoli kuten täällä nyt vähemmän tärkeillä ihmisillä on ollut myöskin tapana huomioimatta sitä mitkä ovat ne tulot voitte olla eri mieltä niistä tuloista ja mekin olemme sitä mieltä että hallitus ei ole tarpeeksi pyrkinyt keräämään tuloa aggressiivisesta verosuunnittelusta ja harmaan talouden vastaisesta toiminnasta jotka olivat vielä edellisille hallituksille äärimmäisen tärkeitä ja jotka nostavat suomalaisten yritysten kilpailukykyä

puhemies kyllä tämä rinteen ja sdpn riitely ja riidan haastaminen ihmetyttää työtä työttömät haluavat ja onneksi he ovat tällä kaudella sitä myös saaneet myös sdpn vaihtoehdot ovat täysin mahdottomia sitraa ollaan jälleen ryöstämässä suomen pankin holveja jälleen tyhjentämässä ja kädet ovat lasten tai vähintäänkin toisten taskuissa ei tämä maa tällä tavalla voi edetä hirvittää jos tämä demarien sumutus menee keväällä läpi ja menestytte vielä näiden puheiden jälkeen vaaleissa emme ole nimittäin valmiita uuteen lamaan tai toisaalta siihen vihreiden esitykseen joka uudelleen lisäisi tähän maahan työttömyyttä kääntäisi hyvän työllisyyskasvun takaisin työttömyyden tielle

ärade talman on tietenkin niin että talouden tilanne on tällä hetkellä parempi kuin se oli kolme vuotta sitten ja se koskee myös työllisyyttä ja osa kiitoksesta kuuluu myöskin hallitukselle joskin me olisimme tehneet erilaisia painotuksia samaan aikaan pitää todeta se että että työttömyys on vielä korkea ja ennen kaikkea rakenteellinen työttömyys lähentelee seitsemää prosenttia se on äärimmäisen huolestuttavaa siinä tilanteessa kun voimme odottaa että kasvu on ehkä heikkenemään päin pelkästään uudellamaalla kolmasosa yrityksistä kärsii työvoimapulasta pohjanmaalla jopa puolet kysyn siksi hallitukselta kun selvästi nämä rakenteelliset uudistukset ovat jääneet tekemättä ei ole mahdollistettu paikallista sopimista sopimista vanhempainvapaauudistusta emme ole saaneet tarveharkintaa vielä sovelletaan ja esimerkiksi yhdistelmävakuutus ei ole edennyt niin mistä syystä näin onko tämä johtunut hallituksen sisäisestä ideologisesta epätasapainosta vai onko joku muu syy näitten asioiden taustalla
myönnän vielä debatin tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille heinäluoma uotila mikkonen ja sen jälkeen ministeri terholla kaksi minuuttia
arvoisa puhemies tämä perusturva asia on kuitenkin aika tärkeä ja ja luulenpa että se on jokaisen edustajan hyvin tuntema ja kyllä kai teiltäkin ihmiset kysyvät samaa mitä he minulta kysyvät että minkä takia perusturvasta edelleen leikataan vaikka kerrotaan talouden hyvistä uutisista sitä on erittäin vaikea selittää enkä usko että pärjätään sillä keskustan edustaja paloniemen selityksellä että eihän tämä ole mikään leikkaus kun vain indeksit jäädytetään tarkoittaa että ostovoimaa leikataan ja se vaikutus on pysyvä myös tulevaisuuteen palaan tähän sotaveteraanien rintamalisäasiaan nyt me olemme kuulleet että valtiovarainministeriö on valmis tarkistamaan tätä asiaa mutta edelleenkään en ole kuullut keskustan kannanottoa asiaan täällä päinvastoin keskusta on puolustanut tätä leikkausta sanomalla ettei se oikeastaan ole mikään leikkaus enkä edes huomannut kysyikö sinisiltä kukaan yhtään mitään kun tästä asiasta hallitus antoi uuden ilmoituksen toivoisin jotta suomen kansa tietää mitä tässä sotaveteraanien rintamalisässä tapahtuu että kuulisimme keskustan ja sinisten puheenvuorot oletteko te valmiit hylkäämään tämän

edustaja jaskari suorastaan hyökkäsi vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoroa kohtaan toteamalla että olisin sanonut että laittaisimme kaksi miljardia heti jakoon sen summan joka nyt vähän yllättäen valtion kassaan on ilmestynyt en sanonut niin totesin että siitä huolimatta että yllättäen valtion kassa on nyt vuoden lopussa kaksi miljardia suurempi hallitukselta ei riitä myötämielisyyttä näiden indeksijäädytysten perumiseen vaalikauden mitassa se tarkoittaisi kolmeasataa miljoonaa mutta ensi vuoden osalta kuuttakymmentäkahdeksaa miljoonaa ja tähän viittaamme siihen on mahdollista vielä kakkoskäsittelyssä on aika pieni siivu siitä kahdesta miljardista jos kaikista heikompiosaisille annetaan ensi vuoden osalta kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa pidättäytymällä pidättäytymällä indeksien leikkauksesta näiden kaikista pienimpien etuisuuksien osalta

arvoisa puhemies ja eduskunta täällä taas ollaan käymässä sitä samaa keskustelua niistä samoista leikkauksista jotka silloin vaalikauden alussa päätettiin olemme kuulleet nämä samat kommentit nyt useamman kerran joka kerta tarina on sama oppositio syyttää meitä niistä samoista asioista mitä te itse olitte edellisellä vaalikaudella pakotettu tekemään kuten koulutusleikkauksista ja muista jotka osuvat pienituloisiin tai muuten ovat ikäviä poliittisia päätöksiä tehdä totta kai se on opposition tehtävä mutta tämä teatteri on hyvin kyllästyttävää näin ajan oloon kun se toistuu uudestaan ja uudestaan perussuomalaiset

siihen yhteiseen konsensukseen ja tunnustukseen että kaikki puolueet jotka täällä ovat kaikki puolueet ovat leikanneet koulutuksesta pienituloisilta tehneet verohelpotuksia teidän valtiovarainministerivuorollanne muun muassa tehtiin yritysveroihin yhdeksänsadan miljoonan euron lasku samaan aikaan kun te leikkasitte köyhiltä ja koulutuksesta

yhteiseen konsensukseen että kaikki ovat tehneet niitä ikäviä päätöksiä silloin kun ovat olleet sen pakon edessä mutta kukaan ei varmasti tee niitä vapaaehtoisesti niin silloin keskustelun älyllinen taso nousee aivan ennennäkemättömäksi

arvoisa herra puhemies on hienoa jos sotaveteraanien rintamalisien leikkaukset perutaan mutta hyvä hallitus te unohditte varusmiehet te olette arvoisa ministeri petteri orpo mitä te vastaatte siihen että varusmiehet ovat tällä hetkellä täysin ilman vuoden loppuun saakka heillä ei ole minkäänlaista lisävakuutusturvaa vuoden loppuun saakka meillä on vielä muutamia viikkoja aikaa ennen kuin vuosi vaihtuu nimittäin lisävakuutusturva astuu voimaan vasta ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista eli mitä te vastaatte heille jos minun poikani olisi nyt armeijassa niin minä antaisin äidin käskyn ja sanoisin että nyt pois sieltä armeijasta ja mene vasta ensi vuonna takaisin kun vakuutusturva on kunnossa niin mutta ajatelkaa sitä hyvät isät ja äidit täällä elikkä tälle asialle täällä puhutaan että on ylijäämää mutta kyllä minä näkisin että prioriteetit ovat hukassa ja hoitaa kuntoon ja huomioida se että taannehtivuus laissa olisi ollut mahdollista teimme siitä yhteisen lakialoitteen

puhemies edustaja heinäluoma sinänsä ihan oikeutetusti kysyi tässä hallitusryhmien näkemyksiä täytyy sanoa että valtiovarainministeri orpo tehtävästään käsin vastasi myös asiallisesti eli hallitusryhmät katsovat sen keinon jolla tämä voidaan korjata ja tavalla tai toisella se tehdään ja ministeri mattila sen keinon jolla asiat nyt selvitetään sen sijaan täytyy ihmetellä edustaja juvosta joka istuu sosiaali ja terveysvaliokunnassa kun edustaja kaikkonen sanoi että tässä on tapahtunut joku työtapaturma budjettikäsittelyssä valiokunnassa niin nimenomaan se on se että sosiaali ja terveysvaliokunnasta ei ole tehty tähän asiaan liittyen mitään esitystä olisitte siellä ollut esittämässä kun haluatte asiaan

vaihtoehtobudjetissaan nyt esitä indeksijäädytyksien poistamista koko tältä vaalikaudelta te esititte vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista mutta edustaja kankaanniemi joka kritisoitte indeksijäädytyksiä ensi vuodelle te ette esitä edes ensi vuodelle vaihtoehtobudjetissanne indeksijäädytyksien poistamista tämä on hyvin erikoinen linja

puhemies nyt on kyllä pakko korjata ministeri terhon lausuntoja tässä salissa jotka olivat paikkansapitämättömiä viime vaalikaudella ei tehty tämänkaltaisia leikkauksia sosiaaliturvaan vaan edellinen hallitus päinvastoin teki historiallisen suuren korotuksen perusturvaan johon käytettiin satoja miljoonia euroja siinä kohtaa kun edellinen hallitus oli puolittamassa ei jäädyttämässä kokonaan vaan puolittamassa indeksit niin vasemmistoliitto päätti lähteä hallituksesta sen takia että me emme ole valmiita hyväksymään senkaltaista politiikkaa kuin mitä tämä hallitus on tehnyt pienituloisten ja sosiaaliturvan osalta indeksijäädytykset yhteenlaskettuna tämän vaalikauden aikana ovat olleet kolmensadan miljoonan leikkaus kaikista pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloon siihen nähden tämä edustaja kivelän mainitsema kolmenkymmenen miljoonan euron panostus takuueläkkeen ja vanhempainpäivärahojen korotuksiin ne ovat hyviä päätöksiä mutta panostuksena se on äärimmäisen pieni verrattuna siihen isoon leikkaukseen mitä te te olette tehneet

puhemies ensinnä sanon oppositiolle että ei aina kannattaisi yrittää maksimoida poliittista hyötyä minusta täällä eduskunnassa on vuosia voitu hoitaa veteraanien asioita yhteisesti opposition ja hallituksen toimesta aina suurimman puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja on laittanut ensimmäisenä nimen aloitteeseen jossa veteraanien asioita on parannettu nyt on todella vastenmielistä että lähdetään poliittista hyötyä maksimoimaan veteraanien asialla täällä on hallituksen puolelta ja hallitusryhmien puolelta sanottu että tämä tekninen moka mikä tapahtui sosiaali ja terveysvaliokunnassa puheenjohtaja kiurun johdolla korjataan nyt alkuvuodesta jolloin saadaan saadaan tämä indeksiasia kuntoon elikkä se reilu kahdeksankymmentä senttiä kuukaudessa lisää veteraaneille mutta se tapa millä te toimitte te otatte politiikan on suoraan sanottuna vastenmielinen minä uskon että ne katsojat jotka katsovat tätä tvstä

veteraanien lapset ja lapsenlapset ajattelevat että miten tällaiseen oppositio sortuu näin ala arvoiseen politikointiin

puhemies nyt on kyllä pakko korjata ensinnäkin sosiaali ja terveysvaliokunnassa ei ole tehty veteraanileikkauksia tai rintamalisäleikkauksia eivätkä ne ole tapaturma vaan se on hallituksen esityksen pohja ja toinen mikä pitää korjata on se kun sosiaalidemokraatteja syytetään siitä että korjauksia olisi tehty ainoastaan tälle vuodelle vuodelle me olemme tehneet niitä systemaattisesti joka ainut vuosi ja joka ainut vuosi me olemme täällä eduskunnassa hävinneet ne äänestykset ja se että me valiokunnassa teimme yhteisesti lakialoitteen joka koski sotainvalidien laitoshoitoa ja haitta asteen laskemista oli positiivinen viesti nimenomaan sotainvalideille ja ja yleensäkin veteraaneille meidän mielestämme on kornia se että samanaikaisesti hallituspuolueet esittävät rintamalisän leikkausta kun me kaikki olemme yhteisymmärryksessä tehneet

arvoisa puhemies yksi kysymys joka hyvin vähän näkyy tässä keskustelussa on ne mittavat leikkaukset mitä hallitus on tehnyt tieteeltä ja tutkimukselta ne syövät syövät meidän tulevaisuutemme mahdollisuuksia me tarvitsemme suomeen uusia vahvoja toimialoja ja meillä perinteisesti metsäteollisuus metalli koneteollisuus elektroniikkateollisuus olleet vahvoja mutta jos vertaamme ruotsiin siellä on paljon monipuolisempi elinkeinorakenne ja juuri tutkimus luo vahvaa pohjaa kaikelle tälle erityisesti pitäisi tukea ilmastonmuutosta torjuvaa

palaan vielä edustaja anderssonin kommenttiin että olisi täytynyt selkeästi muuttaa esimerkiksi veronalennuksen painopistettä ettei keskituloisilla tai suurempituloisilla olisi ollut minkäänlaisia veronkevennyksiä jos me katsomme tilannetta millä nämä työpaikat on luotu ja mikä siihen politiikkaan on vaikuttanut niin pienempituloisilla ne veronalennukset ovat vaikuttaneet selkeästi on ollut kannattavampaa ottaa työtä ja siinä täytyy tehdä paljon lisää vielä että saadaan aikaan että jokainen työpäivä on kannustava keskituloisilla on ihan maailmanennätysverotukset jo meidän täytyy tulevaisuuden linjauksemme tehdä että keskituloisilla ihmisillä jotka ovat töissä olisi alempi verotaso että työtä kannattaa tehdä ja ongelma suurempituloisilla on se että he menevät hyvin paljon maailmalle noin tuhatviisisataa korkeasti koulutettua ihmistä nettona on jo lähtenyt maailmalle täytyy myöskin ajatella että heille tilanne olisi se etteivät he maksaisi yli puolta veroa kaikkinensa koko tämä

arvoisa puhemies olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä että meidän pitää seurata ihmisten elintasoa että säilyykö ostovoima pienituloisilla perussuomalaisten mielestä siihen ratkaisu on asumisen ja liikkumisen halpuuttaminen myös tarvitaan yksittäisiä erillisiä toimenpiteitä kuten omaishoidon tuki verovapaaksi ja lääkkeiden omavastuun poistaminen pienituloisilta mutta edelleen haluan tähän keskusteluun tuoda ilmastopolitiikan koska muilta puolueilta puuttuu ilmastorealismi kun me ajattelemme että suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on vain nolla pilkku yksi prosenttia niin totta me voimme toimia hyvänä esimerkkinä mutta liian kunnianhimoisilla päätöksillä me ajamme teollisuutta sellaisiin maihin missä käytetään fossiilista energiaa ja edustaja halmeenpää tiedäthän sinä sen että etäisyydet ovat pisimmät ja ilmastomme on eun kylmin tässä meidän pitää olla realistisia jos me haluamme että suomessa säilyy hyvinvointi se tarkoittaa että teollisuuden pitäminen suomessa on ekoteko

puhemies edustaja huhtasaaren puheenvuoro puhuu paljon perussuomalaisten suhtautumisesta tähän vakavaan ilmastotilanteeseen mutta ihan toiseen asiaan arvoisa puhemies ei tarvitse olla vasemmistopuolue tai vasemmistopuolueen edustaja jotta pitäisi huolta vähävaraisista tässä maassa

henkilö on toimeentulotuella ja hän saa yksinhuoltajakorotusta niin samalla otetaan häneltä toisella kädellä se toinen pois elikkä hänelle ei jää sitä yksinhuoltajakorotusta käteen ollenkaan mitä hallitus aikoo tehdä tämän puolesta ja oletteko muut puolueet tähän valmiita

arvoisa herra puhemies en liene ainut kansanedustaja tässä salissa joka tämän keskustelun aikana on saanut useamman viestin siitä että on vastenmielistä ohi puhumista ja asioitten tahallista väärinymmärrystä oppositio joka viime omalla hallituskaudellaan teki monenmoisia leikkauksia mutta jonka oman sössimisen saldona oli satatuhatta työtöntä lisää syyttää täällä hallitusta on määrätietoisella työllä pystynyt pääsemään kansainvälisen talouden imuun ja luomaan sataviisitoistatuhatta työpaikkaa lillukanvarsissa pyöritään ja halutaan hävittää tuo iso kuva ja oppositio ei pidä paikkaansa että tämä hallitus ei olisi tehnyt oikeudenmukaisia tekoja kaikista heikoimmassa asemassa oleville tuo ryhmä ei ole yksi ja kokonainen ryhmä vaan huonompiosaisuuteen on monen monia syitä yhteiskunnassa olemme korottaneet takuueläkettä kolme kertaa ja ja kaikista pienimpiä

arvoisa puhemies on alkuun pakko todeta että on täysin poikkeuksellista että hallituksen ministeri kuvaa eduskunnan keskustelua teatteriksi saatikka arvioi sen älyllistä tasoa etenkin sen keskustelun jonka johdosta valtiovarainministeri ilmoitti että tämä sotaveteraanien rintamalisä voidaan arvioida uudelleen ja edustajat rantakangas heikkinen ja elo eihän siinä ole mistään työtapaturmasta kyse sen jälkeen kun valiokunnassa hallituspuolueet eivät tätä asiaa halunneet laittaa kuntoon toisin kuin edellisenä vuotena oppositio oli pakotettu jättämään vastalause jossa itse asiassa todetaan että erityisen irvokasta hallituksen leikkauspolitiikassa on jäädytysten kohdentaminen myös rintama ja veteraanilisiin tästä keskiviikkona äänestimme ja tästä tulemme myös huomenna tiistaina äänestämään mutta heikkinen elo voisiko nyt joku keskustasta ja sinisistä vahvistaa keskustasta että tämä asia hoidetaan kuntoon
ja nyt ministeri valtiovarainministeri näköjään

päähallituspuolue keskustan ryhmäpuheenjohtaja kaikkonen kävi kertomassa että he ovat hallituspuolueiden ryhmien välillä sopineet että tähän asiaan haetaan ratkaisuja ja ministeri mattila valmistelee asiaa eli tämä haetaan muistutan siitä että me me olemme tehneet kymmenien miljoonien

ratkaisun meidän sotiemme veteraanien hyväksi mahdollistamalla kaikille kotiin vietävät palvelut tämä on ollut yhteinen hieno päätös kiitos vielä kaikille siitä se oli merkittävää palaan vielä tähän velanmaksukysymykseen minusta edustaja rinne kuvasi sen aivan oikein siis se sisältää sekä näitä kertaeriä kuten olen täällä nyt kahteen otteeseen itsekin sanonut että sen lisäksi myöskin sen että me olemme tulleet nytkin tämän kuluneen vuoden aikana ennusteitten mukaisista varmaan kolmesta miljardista nyt sinne lähelle nollaa ja alle yhden miljardin ja siihen on näitä muuttuvia eriä siinä on sekä talouskasvua työllisyyskehitystä että näitä mutta koska me käsittelemme nyt ensi vuoden talousarviota joka on alijäämäinen ja kun me tiedämme ja näemme nyt tämän päivän ennusteen mukaan että talouskasvu hiipuu ensi vuonna niin siksi minä olen huolissani siitä että täällä edelleen halutaan jakaa tai lisätä pysyviä menoja pysyviä menoja tilanteisiin kun me tarvitsisimme nyt nopeasti toimia kasvun ylläpitämiseksi edustaja harakka olen pahoillani jos olen tuottanut teille pettymyksen mutta minä olen eri mieltä kun katson tässä tätä teidän listaanne kaikkeen yrittämiseen omistamiseen ja investointeihin

miljoonaa rivin alle eli minusta tämä tulopohja vahingoittaa talouskasvua ja työllisyyttä sen lisäksi kun siellä on kertaluontoisia tuloeriä siksi erittäin huolissani tässä taloussuhdanteessa siitä että te haluatte samaan aikaan lisätä pysyviä menoja ja hidastaa talouskasvua me olemme siis eri mieltä

ministeri orpo meillä on varmaan suurin piirtein yhteinen näkemys tästä taloustilanteesta tällä hetkellä mutta se mistä minä olen huolissani tulevaisuuteen nähden on se että teidän esityksistänne puuttuvat kokonaan tulevaisuuteen suuntautuvat investoinnit ne jotka maksavat itsensä takaisin mutta jotka ovat välttämättömiä tehdä jotta suomi pärjää kaksituhattakolmekymmentä luvulla on itse asiassa vastuutonta jättää näitä uudistuksia tekemättä te olette itse puhunut varhaiskasvatuksen maksuttomuuden puolesta tärkeä asia suomalaille nuorille lapsille jotta opinpolku alkaa oikealla tavalla me olemme esittäneet sitä että toisen asteen koulutus tulisi maksuttomaksi jotta yksikään nuori suomalainen ei jäisi enää itse asiassa sen uuden perusasteen eli toisen asteen tutkinnon suorittamisen ulkopuolelle me olemme esittäneet sitä että tehdään nopeasti perhevapaauudistus jolla saadaan nuorten naisten työura samalle kehityskaarelle kuin nuorten miesten ja sillä voidaan hoitaa palkkatasa arvoa mutta erityisesti työllisyyttä tuleville vuosikymmenille

arvoisa ministeri en nyt myönnä tässä vaiheessa puheenvuoroa aina kun tulee uusi juonne kesken nyt meneillään olevaan keskusteluun mieluusti ei siihen käydä aina yksi teema loppuun niin pitkälti kuin suinkin mahdollista ja sitten siirrytään

arvoisa puhemies täällä varsinkin opposition li andersson luettelee koko ajan asioita joita on tehty pahoja leikkauksia mutta ei mitään ole tullut tilalle minä haluaisin nyt kuitenkin muistuttaa että esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten perheiden työttömien palkansaajien verotus kevenee ensi vuonna kun kuntaverotuksen perusvähennystä korotetaan pienimmät päivärahat nousevat kahdeksankymmentä euroa mutta siitä te visusti yleensä jätätte mainitsematta mitään se kuusikymmentäneljä senttiä on teille tärkeämpi ja perheiden kotiapuun lisätään kunnissa voimavaroja koulukirjahankintoja vähävaraisille nuorille euroa kuukaudessa takuueläkettä kolmannen kerran korotetaan kuten täällä on todettu ja rintamaveteraaneille mahdollistetaan samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille pitkäaikainen tavoite toteutuu näin varmistetaan rintamaveteraanien palveluiden yhdenvertaisuus kotipaikasta ja sotakohtalosta riippumatta kyllä meillä on paljon myös erittäin hyviä esityksiä täällä kannattaa lukea nyt huolellisesti tämä budjetti

minäkin pidän hieman erikoisena sitä että kulttuuriministeri kutsuu täällä vuoden tärkeintä eduskuntakäsittelyä teatteriksi tämä ei ole mitään teatteria tämä on politiikkaa jolla ohjataan valtion ensi vuoden tuloja ja menoja ja tämä on ihan täyttä totta taloudessa menee todella paremmin kuin pitkään aikaan mutta samalla te hyvä hallitus teette kylmää ja erittäin kovaa politiikkaa te jaatte tätä kasvua erittäin epäoikeudenmukaisesti leipäjonot kasvavat ja ihmiset kääntyvät hädissään hyväntekeväisyysjärjestöjen puoleen mutta samaan aikaan te leikkaatte kaikista heikoimmassa asemassa olevien perusturvasta ja nyt vielä täällä salissa hallituspuolueiden edustajat väheksyvät näitä perusturvan leikkauksia minä todella toivon että täällä ei näitä indeksijäädytyksiä ja perusturvan leikkauksia enää yhtään kertaa väheksytä ne ovat monille ihmisille todellisia leikkauksia ja kovia leikkauksia puhemies hienoa että tämän keskustelun aikana nyt hallitus on herännyt sotaveteraanien rintamalisän indeksijäädytyksen perumiseen mutta samalla toivoisin että hallitus voisi tässä yhteydessä korjata tämän koko paketin ja perua pienituloisien indeksileikkaukset kokonaan

kun on täällä varsin pitkään saanut olla niin ymmärrän että ministeri terhon puheenvuoroa voidaan joiltain osin osin pitää jopa loukkaavana mutta kyllä siinä puheenvuorossa aika paljon oli asiaa se on kyllä sanoa jos me katsomme nyt oikeasti missä tilanteessa suomi on niin tämän päivän uusimmankin ennusteen mukaan meillä on neljän prosentin kestävyysvaje olemassa jos tämä vaalikausi ei olisi mennyt niin hyvin talouden ja työllisyyden osalta mikä pitkälti johtuu siitä on tehty toki osittain myös maailmantalouden noususta

että mistä tuleva hallitus tulee leikkaamaan ja joka ikiseltä pääministerikandidaatilta ja puolueelta kysyttäisiin aivan kuten neljä vuotta sitten että mistä te tulette leikkaamaan sellaisessa tilanteessa että pienituloisten asema olisi tässä maassa oikeasti todella vaikea me olemme nyt saaneet niin paljon hyvää aikaan että täytyy antaa tunnustus sille työlle mitä on tehty

olen havaitsevinani arvoisat edustajat että valtioneuvoston joukot hivenen harvenevat tuossa aitiossa mutta jatketaan vielä ehkä puolen tunnin verran tätä keskustelua ehkä vähän enemmän

puhemies kun ministeri terhon puheenvuoroa kuunteli niin ei todella voinut olla ajattelematta että se oli totaalisen kyllästyneen ja turhautuneen hallituksen puheenvuoro eväät oli aivan kerta kaikkiaan syöty loppuun pidemmälle meni oikeastaan vain tahattomasti edustaja kivelä joka viittasi että hallituksella on virallinen totuus se taitaa olla seikka mitä ei ainakaan laissa ole määritelty kyllä kansalaisilla on se toinen totuus ja tämäkään budjetti ei mitään hyvää tämän maan vähävaraisille joululahjaksi lupaa epäoikeudenmukainen linja jatkuu indeksileikkaukset jatkuvat puhemies talouden isoon kuvaan en käy kiistelemään siitä onko suotuisa talous vientimarkkinoiden vedon vai ekpn elvyttävän rahapolitiikan seurausta joka tapauksessa on niin että tämä euroopan keskuspankin rahapolitiikka on auttanut suomea mutta nyt osto ohjelma loppuu ja on mahdollista että korotkin ensi keväänä nousevat ja arvoisa valtiovarainministeri pitäisi varautua tulevaan aivan kuten puheenjohtaja rinne täällä sanoi missä ovat ne tulevaisuusinvestoinnit sdp tarjoaa perhevapaauudistusta ja me tarjoamme panostusta kouluttamiseen oletteko te valmiita tarttumaan tähän

rintamamiesleikkaus olisi suuri virhe ja on erittäin hyvä jos tämä asia täällä puhutaan paljon sotiemme veteraaneista ja sotainvalideista veteraanejamme on jäljellä enää elossa yksitoistatuhattaviisisataa invalideja kahdennentuhannennen nostaisin esille sen että vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien kun tulin eduskuntaan olen huomioinut sen että joka vuosi veteraanijärjestöt tulevat pyytämään lisää rahaa koska sitä ei ole tarpeeksi heille annettu jotta kaikki saataisiin hoidettua kunnollisesti meidän veteraaneillemme ihmettelen miksi aikaisemmat hallitukset ja myös viime hallitus eivät ole korjanneet näitä asioita nyt on tietysti hyvä tehdä se koska heitä on enää niin vähän jäljellä enemmän olisi voitu tehdä ja sille ei nyt enää mitään voi mutta perussuomalaiset ovat ehdottomasti kaiken sen takana mitä tästä eteenpäin voidaan heidän hyväkseen tehdä

ja toivon että hallitus tekee kaiken mahdollisen ja myös seuraava hallitus

on aika häkellyttävää kuunnella esimerkiksi demarien johtajan antti rinteen kannanottoja esimerkiksi metsien käytöstä hänhän esitteli savossa tämän rinteen mallin jossa hakkuut olisi keskeytetty ja tuli muuten semmoiseen maahan se viesti että siellä ollaan suunnittelemassa suurinvestointia kuten pohjois karjalassakin metsäisessä suomessa tunnetaan tämä rinteen malli että hakkuut seis ja koneet kotiin ja onhan se kannanotto sekin mutta tulipa nyt kaikille tiedoksi sekin ja yhtä lailla vihreiden ympäristöpolitiikka ja ilmastopolitiikka ensin ajetaan pienillä autoilla tienvarteen hakattuja puita sen jälkeen ne lastataan isompiin ja sitten tehdään tulosta tässä maassa kyllä pitää sanoa että joulu on näköjään mieleen hiipinyt jo vähän aikaisemmin kuin minä luulinkaan mutta olisi kuitenkin hyvä asia että tässä talossa pikkuhiljaa vakavoiduttaisiin tässä maassa uutta työtä ja muistakaa hyvät kollegat kun metsissä hakkuutoiminta etenee se vaikuttaa välittömästi kemianteollisuuteen metalliteollisuuteen elektroniikkateollisuuteen koko ala voi hyvin ja te rinteen mallin mukaan pistätte kapuloita rattaisiin ja ilmoitatte kuopiolaisille että ette te tarvitse tehdasta ettekä pohjois karjalassakaan tulipahan nyt tuokin tietoon ja siitä kiitän demareita kiitos

herra puhemies palaisin vielä tämän budjetin ja itse asiassa tämän hallituksen ja vaalikauden talouden suureen kuvaan kun täällä demarit puheenjohtajansa antti rinteen johdolla sanoivat että työttömät eivät ole saaneet mitään

töihin jos toistasataatuhatta työpaikkaa on tullut tällä vaalikaudella niin miten te voitte väittää että työttömät eivät ole saaneet mitään oppositio myös sanoo että köyhät eivät ole saaneet mitään viittaan siihen mitä täällä on kerrottu alemmista päivärahoista ja takuueläkkeistä mutta puhun edelleen näistä työpaikoista ne perheet joissa on työttömyyttä ovat usein köyhiä perheitä kun niissä on saatu töitä niin silloinhan näiden perheiden tilanne taloudellisesti on huomattavasti parantunut en käsitä että ne nonsaleeraatte nämä toistasataatuhatta työpaikkaa aivan kuin sillä ei olisi vaikutusta esimerkiksi köyhien tilanteeseen

palaan valtiovarainministeri orpo teidän ansiokkaaseen kommennettiinne ilmastonmuutoksen torjunnasta ja siitä että suomi voi olla kokoaan suurempi tämä on nähdäkseni hyvä tavoite ja yksi tärkeimmistä syistä tietenkin on se että me haluamme kansainvälisesti olla hyödyksi tässä asiassa ja meillä on siihen korkean koulutuksen maana hyvät edellytykset olemme varmasti kaikki sitä mieltä että koulutukseen on satsattava jatkossa lisää siitä on nyt jo parinkin hallituksen aikana leikattu varsin paljon ja viimeksi esimerkiksi valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa ja tietopoliittisessa selonteossa korostettiin koulutuksen merkitystä

hyvää pitkän tähtäimen koulutuspolitiikkaa tekemällä edistää myös suomen mahdollisuuksia esimerkiksi cleantechissä ja ylipäätään korkean teknologian osaajavaltiona uskon että tämä auttaisi meitä ilmastotavoitteissamme jotka kuten hyvin tiedämme ovat tiukentuneet tiedon lisääntyessä

töitä niiltä ihmisiltä on leikattu työttömyysturvaa sata päivää niiltä ihmisiltä on aktiivimalli leikannut sitä työttömyysturvan tasoa viisi prosenttiyksikköä näistä ihmisistä minä puhun näitten ihmisten asia on huonossa jamassa teidän hallituksenne jälkeen sama koskee eläkeläisiä jotka eivät edes voi omaa taloudellista tilannettaan parantaa työllään sama koskee lapsiperheitä joille te sääditte erityisen veron tämän vaalikauden aikana edustaja hoskonen teille nyt sanon selvästi ja pyydän viemään viestiä eteenpäin niin ettette levitä väärää puhetta sdpn kanta metsähakkuisiin on se että hakataan niin paljon kuin sielu sietää kunhan se tapahtuu ilmastonäkökulmasta oikealla tavalla meillä on hiilidioksidipäästöt ja meillä on hiilinielut jotka pitää saada tasapainoon sdp haluaa tehdä vastuullista ilmastopolitiikkaa ja on aivan varmasti uusia hankkeita metsäteollisuudelle kannattamassa

eläkeläiset on nostettu esille niin tietysti ne vähätuloisimmat eläkeläiset ovat takuueläkeläisiä täytyy huomioida että tasokorotukset huomioiden takuueläkkeen määrä olisi noin kahdeksantoista euroa korkeampi vuonna kaksituhattayhdeksäntoista nyt näillä ratkaisuilla mitä tämä hallitus on tehnyt eli korottanut neljäkymmentä euroa kuin olisi ollut sillä että indeksin kautta olisi korotettu takuueläkettä kyllä sitä viivan alle jäävää on takuueläkeläistenkin osalta syytä katsoa toisaalta täällä on nostettu esille se onko ministeri terhon puhe opposition mielestä asiallinen vuosi sitten tämän budjettikeskustelun vastalauseessa sdp työllisyystavoitteeseen pääseminen edellyttäisi selvästi aktiivisempaa politiikkaa jolla puututaan korkeaan työttömyyteen vahvemmin tässä ja nyt ja tämä hallitus puuttui tässä ja nyt tämän vuoden aikana tämän viimeisen puolentoista vuoden aikana työllisyys on noussut niin että nyt on yli sataviisitoistatuhatta työllistä enemmän ja silti teatterimaiseen tapaan täällä edelleen väitetään ettei oltaisi tehty työttömien hyväksi mitään ei minusta ole mikään ihme jos ministeri terho on sitä mieltä kuin moni äänestäjäkin on että teatterimaisia piirteitä sosiaalidemokraattien ja vasemmisto opposition toiminnassa on

arvoisa puhemies lapsiperheköyhyydestä on käytetty monta puheenvuoroa tässä salissa tänään myös keskustan eduskuntaryhmän puheenvuorossa viitattiin lapsiperheköyhyyteen mutta valitettavasti pelkät puheet ja lupaukset eivät tuo helpotusta perheiden arkeen tai leipää ruokapöytään sen sijaan että tämä hallitus yrittäisi edes poistaa köyhyyttä tai parantaa lapsiperheiden asemaa hallitus on leikannut lapsilisiä heikentänyt pienituloisimpien perheiden sosiaaliturvaa rajannut lapsen oikeutta päivähoitoon ja kurjistanut palkansaajan asemaa esimerkiksi kiky leikkausten muodossa me tiedämme että köyhyys periytyy köyhyys syrjäyttää ja köyhyys tuottaa monenlaista hallaa erityisesti lapsen elämässä täällä kuitenkin myös hallituspuolueet nyt taivastelevat köyhien lapsiperheiden tilannetta on pakko kysyä teiltä hyvä hallitus miksi ette peruneet indeksileikkauksia tälle ja ensi vuodelle nyt kun suomen talous on ollut jopa niin hyvällä kasvu uralla että jopa valtionvelan lyhennys on ollut mahdollista miksi suomessa elää edelleen yli satatuhatta lasta köyhyydessä mikä on hallituksen joululahja näille pienituloisille perheille

arvoisa herra puhemies hallituksen lahjat ovat olleet seuraavankaltaisia päivähoidon ryhmäkokoja on pienennetty kuusituhattaseitsemänsataa perhettä on vapautettu kokonaan varhaiskasvatusmaksusta alimpia päivärahoja äitiys isyys ja sairaspäivärahoja korotetaan kahdeksankymmentä euroa

eniten huolissani olen siitä että nyt näyttää että tulevaisuudessa emme enää saa kasvua aikaiseksi kun yrittäjiltä viedään sen kasvun mahdollisuudet palaan tähän lähemmin puheenvuorossani mutta tämä on mielestäni erittäin huolestuttava linja ja toivoisin että sdp vielä miettisi tarkkaan

puhemies haluan korjata edustaja kalmaria sen verran että tämä hallitus on tosiaan kasvattanut varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja se oli osa sitä leikkauspakettia joka vaalikauden alussa varhaiskasvatukseen tehtiin jossa siis rajattiin subjektiivista päivähoito oikeutta ja kasvatettiin tätä suhdelukua yli kolme vuotiaiden ryhmissä samaten mitä tulee näihin sosiaaliturvapanostuksiin vielä kerran takuueläkkeen korotus on hyvä asia takuueläkkeen saajia suomessa on vähän päälle satatuhatta ja montako kansaneläkkeen saajaa on suomessa yli henkilöä tämä on juuri se ongelma kun hallitus täällä ylpeilee pienillä panostuksilla sinänsä tärkeillä joihin käytetään pieniä summia verrattuna niihin satoihin miljooniin mitä te olette leikanneet toisaalta sosiaaliturvasta ja kaikista pienituloisimmilta tämä tasapaino ei muutu

puhemies on ymmärrettävää että kulttuuriministeri puhuu teatterista jopa täällä mutta kyllä minua ei nyt ehkä loukannut mutta hämmästytti se että hän käytti eduskunnasta ilmaisua teatteri se on demokratian ja tämän järjestelmän häpäisemistä että näin tapahtuu ministeritasolta arvoisa puhemies perussuomalaisten vastalause on numero kuudella täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä se on pitkä ja perusteellinen ja sieltä löytyy meidän selkeä vaihtoehtomme joka on sosiaalisesti alueellisesti ja ihmisoikeuksien kannalta varmasti parempi ja selkeämpi linjaus kuin mitä meillä on käsittelyn pohjana

arvoisa puhemies itse haluan käyttää muutaman sanan ilmastopolitiikasta koska se on aika hankala aihe käsitellä jokainen meistä tietää että kunkin jäsenmaan ja enemmän globaalisti täytyy se vastuu kantaa mutta meidän osuutemme globaaleista päästöistä on nolla pilkku yksi prosenttia eli käytännössä hyvin helposti ajaudutaan tilanteeseen missä meidän vaikutusmahdollisuutemme ovat pienet mutta me otamme kyllä kaikki vaikutukset vastaan mitä tapahtuu intiassa kiinassa ja afrikassa nyt tästä ilmastokeskustelusta minun mielestäni on selvästi seurannut se että me syyllistämme hyvää työtä

me syyllistämme suomalaista maataloutta aivan selvästi siellä on veikkauskin jo asialla me syyllistämme autoilijoita milloin ei saa bensa autoilla kohta ajaa milloin dieselautoilla minun mielestäni tähän pitää jonkunmoista arkirealismia saada ja kyseessähän on kansainvälinen nollasummapeli niin että jos me kiellämme jotakin täällä metsäteollisuuden suhteen metsäteollisuuden suhteen tai maataloustuotannon suhteen niin se tuotanto siirtyy ulkomaille ei siinä kukaan voita ja ilmasto häviää

arvoisa herra puhemies täällä on peräänkuulutettu tulevaisuuspanostuksia voisi ajatella että yli satatuhatta ihmistä jotka ovat päässeet töihin tekevät tämän maan suurimpia tulevaisuuspanostuksia se että ihmiset nousevat itse omille jaloilleen ja pääsevät köyhyydestä irti täällä on vihervasemmiston puolesta puhuttu vähemmän tärkeistä keskustan mielestä kaikki ihmiset ovat tärkeitä täällä on jopa sanottu ettei ole iso raha kun vähimmäispäivärahoja nostetaan minun mielestäni kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa on erittäin iso raha kenelle tahansa mutta erityisesti jos elää minimi vähimmäispäivärahoilla se on merkittävä parannus täällä on kerrottu miten takuueläkettä on nostettu kolme kertaa miksi te ette hyvä oppositio nostaneet sitä kertaakaan edellisellä vaalikaudella kahdeksantoista euroa enemmän saavat nämä ihmiset rahaa kuin mitä saisivat pelkistä indeksikorotuksista ja miksi eivät nousseet nämä vähimmäispäivärahat jo viime kaudella näinkin vaikeassa taloustilanteessa on saatu työllisyys nousemaan ja kaikista pienimmät

täällä on muutamissa puheenvuoroissa käsitelty ilmastopolitiikkaa siinä mielessä että se on erittäin iso kuluerä meille minä katson että se on meille mahdollisuus että me vastaamme siihen huutoon mikä tällä hetkellä maapalloa koettelee suomessa on osaamista

haemme menneisyydestä ratkaisuja ei auta myöskään suomalaista teollisuutta eikä suomalaista taloutta meidän täytyy löytää ratkaisu tulevaisuudesta ja silloin me etsimme niitä ratkaisuja jotka hyödyttävät nimenomaan sitä että maapallo ei lämpene enempää kuin se kykenee kantamaan eli ei yli

pauli kiuru ja laukkanen ja heidän jälkeensä myönnän vielä minuutin puheenvuorot kaikille ryhmien ryhmäpuheenvuoron käyttäneille

arvoisa herra puhemies edustaja myller kaipasi ilmastopolitiikkaan vastuuta ja ja investointia kysyn teiltä minkä takia te hyökkäätte sitraa vastaan joka tutkii ilmastopolitiikkaa ilmastonmuutosta kiertotaloutta ja kestävää kehitystä minkä takia te haluatte hyökätä sitä tutkimusta ja kehittämistyötä vastaan mitä he tekevät se tavoite mikä meillä on on saada vientiä sellaista vientiä joka on ilmaston kannalta kestävää

erittäin positiivista politiikkaa meillä on tässä kestävän kehityksen budjetointi tämä on aivan ainutlaatuista ja sitä tullaan ulkomailta asti kysymään ja katsomaan miten se tehdään siinä on vielä paljon kehittämistä mutta me olemme oikealla tiellä ministeri orpolta haluaisin kysyä kun tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä puhutaan isoista infrahankkeista ja sanotaan että on vaikea saada näitä rautatiehankkeita puhutaan hankeyhtiöistä kuinka realistisia ne ovat millä aikataululla saadaanko eläkeyhtiöitä mukaan miten näette tämän vaihtoehdon

arvoisa herra puhemies meillä on kokonaisuutena aika paljon iloittavaa siitä että elämme nousukautta vaikka se on pikkuhiljaa tasaantumassa ei se ensi vuosikaan kovin huonolta näytä ja minusta tämä on aivan liian vähän tässä keskustelussa korostunut on ihan totta että meillä on väliinputoajaryhmiä jotka eivät tästä työllisyyden paranemisesta hirveästi hyödy ja näitä ryhmiä meidän pitäisi yhdessä pystyä auttamaan kuitenkin on tosiasia se että jos työllisyyttä ja kansantalouden kasvua ei synny niin ei sitä jakovaraakaan synny ei synny sitä millä voidaan pitää huolta näistä jotka nyt eivät tästä kasvusta hyödy vain perusturvan nostaminen selkeä nostaminen auttaa näitä ihmisiä ja peräänkuulutan kyllä täällä keskustelua joka on rakentavaa ja uskottavaa ja luo myös niille nuorille jotka katsovat tätä sellaista toivoa että täällä kyetään näitä asioita hoitamaan
ja

kaikille ryhmäpuheenvuoron pitäjille
puhemies todella kun ihminen pääsee töihin hänellä on kymmenen kertaa pienempi riski syrjäytyä kuin työttömällä kun ihminen pääsee töihin perheiden tulo totta kai tällä on merkitystä kiinnitän huomiota myöskin siihen että onhan meillä raippaverot ja solidaarisuusvero edelleen voimassa meillä tässäkin budjetissa pienituloisten verotusta kevennetään eläketulovähennystä korottamalla perusvähennystä parantamalla myöskin taulukkotarkistuksilla arvoisa puhemies toivon että pääluokkakohtaisessa keskustelussa puhutaan todella tästä liikenteen rahoituksesta mistä täällä puhuttiin se se meillä täytyy nyt saada kuntoon että me pystymme liikenneinvestointeihin menemään koska aluekehityksen kannalta liikenne on tärkeämmässä asemassa asumisen ja yrittämisen kannalta kuin koskaan ja toisaalta myöskin suomalaisen ruuantuotannon kannattavuus se on hallitusohjelmassa mutta sitä ei ole pystytty parantamaan se on totta se on se on iso haaste ja siitä meidän pitää myöskin puhua jotta pystymme suomalaisen puhtaan ruuan turvaamaan

aikamoista riitelyä siellä eduskunnassa että etsikää mieluumminkin ratkaisuja älkääkä riidelkö olen samaa mieltä hallitus on saavuttamassa oikeastaan kaikki nämä finanssipoliittiset tavoitteet ja työllisyysaste on nousemassa ensi vuonna seitsemäänkymmeneenkahteen pilkku neljään prosenttiin se oli tavoite mutta rimaa on korotettu jo myös pääministerin toimesta seitsemäänkymmeneenviiteen ja jopa puhuttu että täytyy mennä siitä eteenkinpäin täällä on puhuttu myös siitä että suomessa satakymmentätuhatta ihmistä on saanut työtä ja niiden perheiden tilanne on huomattavasti parempi mutta samaan aikaan on kuitenkin vielä aika monia työttömänä ja heitä meidän pitää saada työn syrjään kiinni kysyisin valtiovarainministeriltä kun tekin yleensä etsitte mieluummin ratkaisuja kuin niitä ongelmia mitkä ovat teidän lääkkeenne siihen että me pääsemme tuohon seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen ja pystymme siitä ottamaan askelia myös eteenpäin

arvoisa puhemies tämä on ollut varsin vilkas keskustelu jossa ikävä kyllä tulevaisuudesta ei ole puhuttu niin paljon kuin ehkä ehkä sosiaalidemokraatit olisivat halunneet vaan aina jumiudutaan menneisyyteen tietysti pieni valopilkku tässä keskustelussa on on ollut se että hallituspuolueet ilmeisestikin nyt ovat luvanneet tämän rintamalisäepäkohdan korjata ja se ehkä nyt tässä todistaa sen että myös oppositiosta voi vaikuttaa puhemies ryhmäpuheessani moitin hallitusta siitä että että tästä ensi vuoden budjetista puuttuvat tulevaisuusuudistukset ja välttämättömät tulevaisuusinvestoinnit luvun kasvun ja työllisyyden kannalta ja itse asiassa edustaja kalmari todisti tämän moitteeni sillä tavalla oikeaksi että hän lupasi jatkaa keskustelua nimenomaan sdpn vaihtoehdosta josta onkin täällä aika paljon puhuttu niin kuin oikein onkin pohjustan tätä yrittäjyyskeskustelua sillä että

puhemies saksassa toteutettiin vihreitten vaatimuksesta ja ja johdolla niin sanottu energiewende eli energiapolitiikan muutos joka on johtanut on johtanut siihen että ydinvoimalat ajetaan alas ja saksa joutuu tulevaisuudessa turvautumaan entistä enemmän kivihiileen nimenomaan ruskohiileen joka ddrn aikana saastutti ympäristön vihreät vaativat myös suureen ääneen sähköautoilun lisäämistä mikä merkitsee sitä että sähköautojen käyttämään materiaaleja jotka kenties on louhittu lapsityövoimalla afrikassa tai sitten kaivoksia joudutaan perustamaan suomeen lisää siten että ympäristö pilaantuu siniset hallitusta koossa pitävänä liimana on hyvin tyytyväinen tähän työn talouden ja turvallisuuden linjaan ja turvallisuus näkyy myös siinä että rikoksen uhrien asemaa parannetaan ja oikeuslaitoksessa pystytään entistä enemmän keskittymään olennaisiin

arvoisa puhemies kuten jo todettu valtio pääsee tosiaan lyhentämään velkojaan ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen tämä suunta on myönteinen mutta kuten täällä on monesti käynyt ilmi tämä perustuu pitkälti kertaluontoiseen erään ilman tätä summaa valtiontalous siis kasvaisi edelleen ja täytyy sanoa arvoisa valtiovarainministeri teille että vastuullinen taloudenpito ei tietenkään voi perustua sattumaan vaan on ehdottomasti pyrittävä ja päästävä parempaan myöskään kertavoittojen hakeminen ei ole pitkäjänteistä taloudenpitoa varsinkin arvokkaan kansallisomaisuuden myyminen on on huonoa taloudenpitoa arvokas kansallisomaisuus kannattaa ehdottomasti säilyttää meidän omissa käsissämme siitä meillä on valitettavasti erittäin selviä näyttöjä menneiltä vuosilta ja aiemmilta vaalikausiltakin valitettavasti sipilän hallituksen aikana on myyty valtion omaisuutta jo useiden useiden miljardien eurojen edestä huomattavasti enemmän kuin aiemmat hallitukset ovat tehneet voisiko ministeri orpo kertoa onko hänellä halukkuutta ja valmiutta nyt lopettaa

edustaja haavisto ei ole paikalla joten mennäänpä eteenpäin

olen tyytyväinen siihen että rintamaveteraanien asia nyt tämän keskustelun jälkeen varmasti hoidetaan pystyttiin hoitamaan tiedustelulain eteenpäinmeno joten hoidetaan varmaan tämäkin olen kuitenkin vielä huolestunut kestävyysvajeesta

velanottoon vaan vaan uudistuksiin ja rakennemuutoksiin jotka parantavat työllisyyttä muun muassa lisäämällä joustoa työmarkkinoilla toteuttamalla perhevapaauudistus panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen haluamme tehdä verouudistuksen joka kannustaa työntekoon mitä mieltä hallitus on näistä vaihtoehdoista vai onko teillä parempia ette kai enää itsekään että se toisi helpotusta kestävyysvajeeseen

arvoisa puhemies minusta meidän kaikkien kunniakas tehtävä täytyy olla se että yritämme jättää tämän planeetan lapsillemme vähintään yhtä hyvässä ellei paremmassa kunnossa kuin olemme sen saaneet valitettavasti tulemme todellakin varmasti tässä tässä tehtävässä pettymään ja epäonnistumaan mutta yrittää meidän täytyy entistä enemmän haluan puheessani myös korjata yhden virheen joka täällä on esitetty edustaja heikkinen väitti että tällä kaudella takuueläke nousee enemmän kuin viime kaudella se ei pidä paikkaansa kannattaa tarkistaa luvut viime kaudella takuueläkettä nostettiin lähes viidelläkymmenellä eurolla yhteensä tällä kaudella se nousee ensi vuoden korotuksen jälkeenkin

arvoisa herra puhemies kiitoksia että saan varapuheenjohtajana pitää tämä puheenvuoron mutta

edustaja östmanin puhe oli niin hyvä että moni olisi täällä voinut jatkaa siitä koska siinä oli niin paljon rakentavia aineksia lähdemme kyllä siitä että kun kaikki eduskuntaryhmät tekevät näitä vaihtoehtobudjetteja niin ne sisältävät paljon hyviä ratkaisuja pitäisikin joskus kokeilla sellaista mallia että koottaisiin niistä kaikista toteuttamiskelpoisimmat ja katsottaisiin minkälainen soppa siitä saataisiin tämän päivän keskustelulle en paljon anna pisteitä tämä on ollut aika repivää ja olisin ajatellut että meillä olisi ollut rakentavampi ote ottaen huomioon miten paljon hyviä asioita on tapahtunut no saatiin kiitos se oli erittäin hyvä hyvää joulua se oli hieno päätös

arvoisa puhemies paljon olisi asioita mutta jotta ei vain jää ajanpuutteessa sanomatta niin kiitos eduskuntaryhmille keskustelusta välillä hyvää ja välillä riitelevää mutta eteenpäin varmasti mentiin minusta meidän pitää katsoa tulevaisuuteen niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa sanottu tästä hahmottuu kolme kokonaisuutta joista salissa pääasiassa puhutaan ensimmäinen on ilmastonmuutos valtava haaste koko ihmiskunnalle siihen meidän ratkaisuja siitä yksi yksityiskohta tämä ilmastovaikutusten arviointi sanon vielä että se työväline on perustettu eli se kestävän kehityksen budjetointi ja sen eteenpäinvieminen se alusta on olemassa sitä on mahdollista tulevien budjettien teossa kehittää niin pitkälle kuin haluaa eli miten mikäkin euro joka budjettiin laitetaan vaikuttaa tai kun tehdään uutta lainsäädäntöä miten se vaikuttaa ilmastonmuutoksen kannalta se työväline on olemassa toinen kokonaisuus on työllisyys ilman työllisyyttä korkeampaa työllisyysastetta kuin meillä on nyt ei ole suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa sellaisena kuin me sen tunnemme työ muuttuu teknologia teknologia digitalisaatio globaalit markkinat muuttavat työtä meidän tehtävämme on tehdä oikeita rakenteellisia uudistuksia koulutukseen työelämään yrittäjyyteen verotukseen ja sosiaaliturvaan joilla korkeampaan työllisyyteen päästään ja perhevapaauudistus kolmas kysymys on kestävyys eli kuten se kestävyysvajeen raportti osoitti niin ikärakenteesta johtuen ja alhaisista syntyvyysluvuista johtuen me olemme tässä niin sanotusti korviamme myöten liemessä tulevien vuosikymmenten aikana siihen ratkaisu on ennen kaikkea korkeampi työllisyysaste eli työikäisistä yhä useamman on käytävä töissä muuten me joudumme leikkaamaan meidän hyvinvoinnista tai kasvattamaan töissä käyvien ihmisten veroja ja muita maksuja niin että työteko takuuvarmasti tapetaan tässä maassa ja innostus siihen että meidän vanheneva väestö saa palvelut jos meidän julkinen talous on kunnossa ja jos meillä on korkea työllisyysaste niin kestävyys on kunnossa eli palvelut pystytään turvaamaan siihen me tarvitsemme sote uudistuksen eikä nyt luovuteta sen kanssa ei todellakaan vaan viedään se läpi niin että heilahtaa arvoisa arvoisa puhemies kiitos

arvoisa herra puhemies

niiden merkitystä on vähätelty jälkikäteen näkee että päätösten vaikutukset ovat olleet positiivisia ne muodostavat kokonaisuuden joka on suurempi kuin osiensa summa vaalikauden tärkein aikaansaannos on että suomi nousee jo sataviisitoistatuhatta suomalaista on saanut työpaikan suomen velaksi eläminen loppuu tärkeintä nyt on pitää kaikki suomalaiset mukana ja saada vieläkin enemmän ihmisiä töihin pois työttömyydestä siksi meidän tulee vasemmistopuolueiden kiukuttelusta huolimatta huolehtia siitä että pienet ja keskisuuret yritykset menestyvät ei tappaa niitä byrokratialla veroilla ja uusilla velvoitteilla työ syntyy juuri pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin tämän tiesi jo eetu salin jolta te sdp veisitte suutarivähennyksenkin koko maan voimavarat on saatava käyttöön vain eheä kaikkien maakuntien suomi pärjää tulevaisuudessa siksi on tärkeää että investointeja tuetaan jokaisessa maakunnassa keski suomessa jos jossain talouden käänne näkyy näkyy ostovoima paranee ja kuluttajien luottamus lisää mahdollisuuksia yrittäjille tulee tosi hyvä mieli kun jälleen tehdään koteja ja perustetaan perheitä se että kaikki pidetään mukana näkyy myös valtion ensi vuoden budjetissa liikenevät voimavarat käytetään huolenpitoon heikompiosaisista ja myönteisen talouskehityksen turvaamiseen budjettia voi perustellusti kutsua huolenpidon ja työllisyyden budjetiksi ensi vuonna parannetaan pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloa ja lisätään ihmisten työntekomahdollisuuksia pienituloisten eläkeläisten perheiden työttömien ja palkansaajien verotus kevenee ensi vuonna kun muun muassa kuntaverotuksen perusvähennystä korotetaan pienimmät päivärahat nousevat ensi vuonna noin kahdeksallakymmenellä eurolla niitä ei nosteta muulloin kuin silloin kun keskusta on hallituksessa tämä parantaa myös pienituloisimpien perheiden toimeentuloa samoin kuin se että perheiden kotiapuun kunnissa lisätään voimavaroja jo aiemminhan vapautettiin kuusituhattaseitsemänsataa pienituloista varhaiskasvatusmaksuista nyt päivähoidon ryhmäkokoja pienennetään vähävaraisten nuorten koulukirjahankintoja tuetaan neljälläkymmenelläseitsemällä eurolla kuukaudessa millä on monessa pienituloisessa perheessä tuntuva vaikutus arjen menoihin oppimateriaalilisän saaminen ei leikkaa toimeentulotukea takuueläkettä korotetaan jälleen yhteensä korotukset ovat olleet neljäkymmentä euroa hallituskaudella se on enemmän kuin rinteen leikattu lupaus kolmekymmentä euroa lääkkeiden vuosiomavastuurajaa alennetaan mikä helpottaa etenkin paljon sairastavien toimeentuloa ylivelkaantuneiden tilannetta helpotetaan muun muassa osoittamalla lisää rahaa talous ja velkaneuvontaan ja muistatte että yle vero poistettiin pienituloisimmilta jopa ruoka apuun stmn kautta saadaan nyt yksi pilkku kaksi miljoonaa euroa siten että ministeriö arvioi saapuneet hakemukset joiden perusteella tuki jaetaan kiitos siitä arvoisa puhemies myös maatalouden poikkeuksellisen hankalaan tilanteeseen saatiin ratkaisuja nämä ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä viljelijöiden että koko suomalaisen elintarvikeketjun ja kuluttajienkin kannalta tässäkin asiassa huomaa että puheita ja ymmärrystäkin on paljon mutta sitten kun kaivataan tekoja vastustajia tästäkin salista löytyy milloin ollaan leikkaamassa investoinneista milloin muista tuista milloin tekemässä koko maaseudusta museota biotalous kaikkinensa on ratkaisu globaaleihin haasteisiin erityisesti ilmastonmuutokseen arvoisa puhemies toivon että sipilän hallitus saa jatkaa toimiaan niin että suomeen saadaan lisää hyvinvointia tätäkin kautta

arvoisa herra puhemies minusta tässä loppuvaiheessa keskustelun teemat ja myöskin sisältö alkoivat muuttumaan sellaisiksi että ruvettiin tarjoamaan aidosti yhteistyön kättä ja se on hyvä piirre alkuvaiheessa näytti hyvin voimakkaasti siltä että todellakin meidän meillä on hyvin erilaiset keinot millä tavalla me suomalaista yhteiskuntaa viemme eteenpäin siinä suhteessa esimerkiksi vasemmistoliiton ihan hyvä keskustelu keskustelu sitten näytti kuinka paljon tietyllä tavalla mihinkäkin panostetaan ja ja aidosti oma käsitykseni aluksi oli että puhuttiin kahden miljardin menokysymyksistä ja sen takia on ihan hyvä hyvä käydä tämä keskustelu täällä ja myöskin varmaan sitten erikseen kahviloissa tai valiokunnissa ja vastaavasti siinä se peruskäsitys kieltämättä on vähän erilainen että meidän perusajatuksemme liittyen siihen kuinka päästään siitä köyhyydestä pois on se että me pystyisimme aidosti luomaan työpaikkoja lisää totta kai meidän täytyy tukea myöskin riittävästi niitä jotka ovat tällä hetkellä työttömänä mutta ennen kaikkea jos me saisimme luotua työpaikkoja ja reittejä koulutuksen ja kaiken muun kautta töihin se olisi aivan erilaista

kuinka paljon nytkin vielä esimerkiksi työttömyystilanteessa on sellaisia haasteita teet jotain niin sen seurauksena menetät korvauksesi tai kun tulee lisätarkistuksia niin siksi aikaa menetetään sen takia olisi vaikka näissä aktiivimallikeskusteluissa ollut erittäin hyvä käydä perusteellinen keskustelu siitä mitä esimerkiksi meidän työministeri on sanonut että yritetään tietyllä tavalla tehdä tällaista luottamuspääomaa lisää että silloin kun työtön ilmoittaa että hän menee seuraavaan paikkaan luotetaan siihen eikä tarkisteta jatkuvasti ja ja katsoa löytäisimmekö näitä uusia elementtejä toisaalta vihreiden puheenvuoroissa esimerkiksi ryhmäpuheenvuorossa käytiin paljon läpi sellaista

että riittää kun yksi elämän kulmakivi on rempallaan olkoon se työttömyys tai olkoon se koulupudokkuus mutta te ette varmaan voi kiistää etteikö tämän hallituskauden aikana niitä kulmakiviä ole pyritty korjaamaan ja ja viemään eteenpäin niin että niitä kulmakiviä jotka johtavat putoamiseen olisi entistä vähempi

samoin hyvin harva pystyy kiistämään etteikö tämän hallituskauden aikana olisi ympäristö ja ilmastopolitiikkaa tehty käytännön teoilla aika hyvään suuntaan siinä suhteessa me me olemme aidosti tietynlainen eturivin maa ja me alamme pikkuhiljaa olemaan vaikkapa biotaloudessa tällainen esimerkkimaa joka on myöskin malli maailmalle ihan käytännön töitä sen eteen mutta on osoittautunut samalla että se on myöskin ollut ihan hyvää työllisyyspolitiikkaa sitten tietysti varmaan meillä on hyvin erilainen käsitys siitä miten jotkut veronkevennykset ja muut kohdistetaan kuten sanoin jo aikaisemmassa puheenvuorossani me uskomme että ne pitää kohdistaa kaikille eri syistä pienituloisten osalta sen takia että kynnys työhön menemiseen olisi pienempi keskituloisten osalta sen takia että meillä on maailmanennätyksellisen korkeat verot niin että hyvinkin pienellä palkkaluokalla jo nousee veroprosentti ja marginaalivero varsinkin erittäin korkeaksi ja sitten suurempituloisten osalta että meillä on aika paljon aivovuotoa tästä maasta ja ei pitäisi kenenkään yli viittäkymmentä prosenttia maksaa veroja töistään eli oikeastaan meidän pahin velkamme on uudistusvelka niin kuin meidän ryhmäpuheenvuorossa sanotaan verotus on edelleenkin liian progressiivista yrittäjyydessä ja omistamisessa on edelleenkin negatiivinen kaiku vaikka itse asiassa sitä kautta luodaan niitä työpaikkoja ja työttömyyskuvioon liittyen edelleenkin me puhumme tietynlaisesta stagnaatiosta emmekä siitä miten me aidosti löydämme reittejä eteenpäin niin että tulisi lisää työllisiä että pystytään sekä tarjoamaan että myöskin löytämään työpaikkoja

arvoisa puhemies näin vuoden lopussa ensi vuoden talousarviosta keskusteltaessa on aika katsoa tulevaisuuteen

avulla jotta suomi menestyy ja pärjää globaalissa kilpailussa on meidän huolehdittava laadukkaasta koulutuksesta tutkimuksesta ja osaamisesta tätä ei hallitus tunnu oivaltaneen riittävällä vakavuudella meidän sosiaalidemokraattien mielestä tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä että jokainen nuori saa vähintään toisen asteen koulutuksen ja suomessa laitetaan liikkeelle jatkuvan oppimisen reformi sdpn osaamispolku kaksituhattakolmekymmentä kokonaisuus on pidemmän aikavälin visio koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseksi suomessa arvoisa puhemies on erittäin huolestuttavaa että suomen koulutustaso on pudonnut tutkimuksen ja tuotekehityksen investoinnit ovat laskussa ja koulutuksella on haasteita vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin suomessa on yli viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiasta

jolta puuttuu vähintään toisen asteen tutkinto eli lukio tai ammattitutkinto seitsemäntoista prosenttia ikäluokasta pelkän perusasteen varassa olevien nuorten työttömyystilastot kertovat karua kieltään heistä alle puolet on töissä tänä päivänä on hyvin vaikeaa työllistyä ilman koulutusta ja siksi on huolehdittava siitä että jokaisella on vähintään toisen asteen tutkinto hyvä keino tavoitteen saavuttamiseksi on oppivelvollisuuden laajentaminen nykyisestä yhdeksänvuotisesta peruskoulusta koskemaan toisen asteen tutkintoa samalla oppimateriaaleista tulisi maksuttomia mikä osaltaan poistaisi esteitä kouluttautumisen tieltä tuntuu käsittämättömältä että sipilän hallitus ei ole hoitanut tätä asiaa kuntoon vaikka nuorten jääminen koulutuksen ja työn ulkopuolelle on suurimpia uhkia suomen tulevaisuudelle oppivelvollisuuden laajentamisen rinnalla toinen tärkeä uudistus liittyy joustavaan osaamisen päivittämiseen tarvitaan jatkuvan oppimisen reformi jossa jokaiselle suomalaiselle tehdään mahdolliseksi osaaminen ja sen päivittäminen muuttuvan työelämän mukana nyt tarvitaan pikaisia ratkaisuja osaamistason nostamiseen ja koulutuksellisen tasa arvon parantamiseen tämä on samalla avain siihen että voimme turvata hyvinvointipalvelut ihan jokaiselle suomalaiselle arvoisa puhemies omassa vaihtoehtobudjetissaan sdp haluaa parantaa myös eläkkeitä sdpn mallissa kansaneläke tai takuueläke nousisi tasokorotuksen ja indeksikorotuksen myötä noin euroa kuukaudessa jos työeläke on alle tuhatneljäsataa euroa kuukaudessa lisäksi eläkkeensaajan verotus kevenisi sdpn vaihtoehdossa enimmillään kaksitoista euroa kuukaudessa näin yli viisikymmentäviisituhatta ihmistä nousisi pois eläkeläisköyhyydestä pitkällä tähtäimellä sdp tavoittelee yhteensä sadan euron korotusta pienimpiin alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeisiin jokainen ikäihminen on ansainnut säällisen huolenpidon ja kunnollisen toimeentulon hallituspuolueiden naureskelu tälle eläkesataselle onkin suoraan sanottuna sydämetöntä

että hallituspuolueidenkin korviin olisi kiirinyt monien ikäihmisten taloudellinen ahdinko kun yhä useammat ikäihmiset kertovat surullista viestiä toimeentulonsa tiukkuudesta hinnat nousevat ja lääkeomavastuut sekä palvelumaksut ovat nousseet sipilän hallituksen päätöksillä eikä pieni eläke tahdo enää riittää kohtuulliseen elämiseen varsinkaan yksin asuvilla eläkeläisten pienituloisuus on todellinen ongelma johon on ratkaisut löydettävissä ja johon tulee puuttua sdp on jo aiemmin ehdottanut että laadittaisiin nopeasti toimenpideohjelma eläkeläisten pienituloisuuden ja eläkeläisköyhyyden ratkaisemiseksi osana kokonaisuutta selvitettäisiin muun muassa vaihtoehdot kansaneläkkeen tasokorotuksen tekemiseksi ja verotuksen muuttamiseksi sekä eläkkeensaajien asumistuen palvelujen ja palvelumaksujen vaikutus erityinen huomio tulisi kiinnittää vaikeimmassa tilanteessa olevien eli pieniä työeläkkeitä saavien arvoisa puhemies kannatan edustaja harakan tekemää epäluottamuslausetta joka kuuluu eduskunta toteaa että hallituksen talouspolitiikan arvovalintojen kohtuuttomuus korostuu hyvässä taloustilanteessa ne lisäävät eriarvoisuutta ja vähentävät luottamusta yhteiskunnassa politiikka laiminlyö tulevaisuuden talous ja työllisyyskasvun tulevaisuuden työllisyyttä ja osaamista vahvistavat uudistukset jäävät tekemättä kasvun tulee kuulua kaikille näin ollen eduskunta vaatii että hallitus tuo välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi uusia korjaavia toimia jotka edistävät kasvun oikeudenmukaista jakautumista vähentävät eriarvoisuutta ja vahvistavat talouskasvua ja työllisyyttä pitkällä aikavälillä eduskunta katsoo että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta

puhemies niin kuin monessa puheenvuorossa on todettu olemme hyvällä tiellä mutta niin kuin vmn ennuste tänään ja myös monet varoittavat puheenvuorot esimerkiksi valtiovarainministeri orpon puheenvuorot todistivat ei meillä mihinkään henkselien paukuttamiseen todellakaan ole syytä nyt on mahdollisuus valitettavasti kun olemme hyvällä tiellä pilata kaikki ja sählätä pallo omaan maaliin tämä on mahdollista mikäli seuraavien vaalien jälkeen muodostetaan hallitus joka hulvattomasti jakaa rahaa sinne ja tänne ja vielä tuonne tämä budjetti puhemies on ansiokas myös siinä mielessä että vahvistetaan tulevaisuudenuskoa ja luodaan tulevaisuuden edellytyksiä talous on pitkälti psykologiaa ja pitää vahvistaa näitä myönteisiä edellytyksiä vahvistaa vahvuuksia kunnianhimon ei pidä laskea alaspäin esimerkkinä se että hallituksen piirissä ei ajoittain itsekään uskottu tähän seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteeseen se on saavutettu mutta rimaa pitää korottaa on myös jatkossa pyrittävä siihen että työllisyysaste nousee seitsemäänkymmeneenviiteen

sdpn vaihtoehtobudjetin linjaa ja ylipäätänsä opposition linjaa en aina ymmärrä puhutaan kauniisti sinänsä asiasta toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta vaihtoehtobudjetissa sdp on laittanut sen hintalapuksi kaksikymmentä miljoonaa ja sitten on raha asia aloite jossa se on kymmenen miljoonaa mutta kuntaliiton laskelmien mukaan se on sata miljoonaa sitten edellinen puhuja arvostamani valiokuntakollega puhui tästä että korkeakoulujen tutkimukseen on vähemmän rahaa juuri on tuoretta tietoa tilastokeskuksesta että tk rahat yksityiset julkiset ja korkeakoulujen omat panostukset ovat tällä hetkellä jo vuoden kaksituhattaviisitoista tasolla jolloin hallitus aloitti työnsä vetoan tässä myös suomen kansaan tältä paikalta tältä foorumilta nyt ei kansalaisten kannata alistua löysiin vaalipuheisiin joissa luvataan sitä ja tätä ja vielä tuota vauhti kiihtyy vaalien lähetessä

lupauspuheet eivät oikeasti lämmitä mitään mutta sen sijaan teot puhuvat minulle naurettiin äsken kun puhuin että siniset ovat olleet hallituksen liima sitä me nimenomaan olemme olleet traagisten poliittisten tapahtumien jälkeen puolitoista vuotta sitten me jäimme hallitukseen kantamaan vastuuta isänmaasta

me emme halua olla mitään rintamakarkureita emmekä halunneet tähän maahan minkäänlaista hallituskriisiä ja sellaisia asioita jotka olisivat järkyttäneet yhteiskuntamme vakautta nyt teot puhuvat me hallituksessa saaneet aikaan asioita joista suomen kansan laajat kerrokset hyötyvät ja tämän linjan on saatava jatkoa esimerkiksi taas äskeiseen puhujaan liittyen olemme saaneet taisteltua sen että lääkkeiden omavastuukattoa lasketaan noin neljälläkymmenellä eurolla ja jotta kansalaiset kokevat olonsa turvalliseksi ja oikeusvaltioperiaate vahvistuu rangaistuksia tiukennetaan ja rikosvastuu toteutuu entistä paremmin heikomman osapuolen suojasta huolehditaan tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään kansalaisten oikeusturvaa kehitetään tarjotaan oikeudenhoidolle

nousevia tavoitteita jotka osaltaan vahvistavat turvallisempaa suomea

arvoisat edustajat nyt käymme listaa jonkun matkaa läpi ja palaamme sitten kiivaisiin tai ystävällisiin debatteihin jompiinkumpiin tai molempiin vähän myöhemmin

arvoisa herra puhemies ensiksi kannatan edustaja savion tekemää epäluottamuslause ehdotusta arvoisa puhemies on ehkä paikallaan muistella vajaan neljän vuoden takaista takaista tilannetta ja todeta että sipilän hallitus toden totta sai perintönä edeltäjältään todella synkän taloudellisen ja työllisyystilanteen työttömyys oli rajussa kasvussa valtion ja kuntien velkaantumisvauhti oli oli hurja silloin oli syöty valtion kassa tyhjäksi oli myyty varallisuutta niin että oli pidetty sillä tietynlaista staattista staattista tilannetta vielä yllä niin että että valtion menot pystyttiin hoitamaan mutta todellakin valtavalla velanotolla myös verotusta oli kiristetty lukuun ottamatta yhteisöveron alennusta jonka valtiovarainministeri urpilainen silloin hoiti tässä tilanteessa mentiin vuoden viisitoista vaaleihin ja kaikki puolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta tekivät ankaran säästö ja sopeutusohjelman muun muassa sosiaalidemokraatit esittivät kahdeskymmenes maaliskuuta viisitoista eli tasan kuukausi ennen vaaleja että he vaativat kolmen plus yhden miljardin sopeutusta kaksi miljardia välittömästi etupainoisesti menojen karsimista miljardi hieman myöhemmin ja miljardi veronkiristyksiä

olisi tietysti mielenkiintoista ollut nähdä onneksi ei nähty mihin tällä ohjelmalla olisi jouduttu verotuksen kiristäminen ja ja esimerkiksi kunnilta leikkaaminen mikä oli sosiaalidemokraattien pääkohde olisivat johtaneet entistä huonompaan tilanteeseen jo edellisellä kaudella oli kuntien taloutta kiristetty niin että kunnat olivat pahassa velkaantumiskierteessä palvelujen alasajoa tapahtui laajasti vanhustenhuolto lapset ja koulutus kärsivät ja niin edelleen eli sillä linjalla ei enää voinut jatkaa tästä tilanteesta sipilän hallitus lähti perussuomalaiset olivat mukana toteuttamassa ohjelmaa vajaan pari vuotta ja tuona aikana tehtiin todella kipeitä päätöksiä me kannoimme vastuuta sitten meidät heitettiin hallituksesta ulos meidän lähtökohtamme oli se että edelliseltä kaudelta periytynyt talouden syöksykierre oli pakko oikaista emme olleet iloisia kaikista niistä kohteista päinvastoin joihin hallitus alkutaipaleellaan meni erityisesti leikkaukset kohdentuivat monelta osin kohtuuttomasti mutta käänne on tapahtunut me siitä että kun käänne saadaan aikaiseksi niin silloin käänne tapahtuu myös poliittisessa toiminnassa niin että että sosiaalinen oikeudenmukaisuus ihmisten tasa arvo ja kaikkien kansalaisten huomioon ottaminen tulee johtavaksi teemaksi nyt se olisi mahdollista käänne nimittäin tapahtui jo niin kuin ministeri orpo täällä sanoi vajaa kolme vuotta sitten eli perussuomalaisten ollessa vielä hallituksessa tällä hetkellä näemme sitten sen politiikan mitä hallitus esittää ensi vuodelle se on kylmää kyytiä köyhille vähävaraisille ja myös keskituloisille sadattuhannet lapsiperheet ovat ovat ahdingossa eläkeläisistä suuri osa miettii ostanko lääkkeitä vai vai ruokaa maaseutua on ajettu tällä kaudella ahdinkoon ja alas ennennäkemättömällä vauhdilla maatalous on kansallisessa mutta nyt erityisesti eun syvässä puristuksessa niin että että tilanne näyttää jopa erityisen huolestuttavalta palveluja on todellakin heikennetty ja keskitetty voimakkaasti palkat ovat muuten muutaman viime vuoden aikana nousseet merkittävästi ehkä jopa kuuden prosentin luokkaa mutta perusturvan varassa olevien indeksit on leikattu ja köyhyys on heille jäänyt jäänyt käsiin näin ollen kokonaiskuva on se että eriarvoisuus yhteiskunnassa on kasvanut kasvanut me emme sitä hyväksy ja meidän vaihtoehtomme tarjoaa siihen

arvoisat edustajat on pyydetty vastauspuheenvuoroja nyt ja vähän aikaisemminkin sopinee nyt niin että kun tuon debatin jälkeen päästiin varsinaisiin puheenvuoroihin otetaan edes yhden kierroksen verran

ja katsotaan sitten debatin tilaa ja

arvoisa puhemies ainoa asia mitä tarvitsemme enemmän kuin toivoa on teot näin sanoi katowicen ilmastokokouksessa puhunut viisitoista vuotias koululainen greta thunberg ilmastonmuutoksen pysäyttäminen yhteen pilkku viiteen asteeseen vaatii meiltä kykyä isoon muutokseen erittäin nopealla aikataululla toivoa on mutta käymässä vähiin ihmiset vaativat meiltä päätöksentekijöiltä tekoja nyt myös hallituksen budjettiesitykseen olisi tarvittu enemmän tekoja fossiilisten polttoaineiden ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien tukien alasajoa ei vieläkään aloitettu tuet fossiilisille ovat kolminkertaiset verrattuna uusiutuvien tukiin panostukset raideliikenteeseen ja liikenteen sähköistämiseen jäävät liian vähäisiksi vaikka liikenne on yksi merkittävimmistä päästölähteistä on pettymys ettei hallitus ole valmis ottamaan käyttöön uusia kulutusta ohjaavia veroja edes suomalaisten laajasti kannattamaa lentoveroa hallitus lupasi aiemmin tänä vuonna palata muoviveroon budjetin yhteydessä mutta se näytti jäävän pelkäksi puheeksi arvoisa puhemies suomen pitää tiukentaa omaa päästövähennystavoitettaan miinus kuuteenkymmeneen prosenttiin vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja hiilineutraaliksi on päästävä saman vuosikymmenen aikana sen jälkeen on alettava jo sitoa hiiltä ilmakehästä meidän onkin huolehdittava että hiilinielumme kasvaa jos nielu pienenee vaatii sen kompensoiminen vielä nopeampaa päästöjen vähentämistä metsien kyky toimia hiilinieluna on noussut ratkaisevaksi ilmastonmuutoksen torjunnassa emme voi nostaa hakkuita nykytasosta jos haluamme samaan aikaan pysäyttää ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen ilmasto ja talous eivät ole toisilleen vastakkaisia asioita kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on myös parasta elinkeinopolitiikkaa ja tukee kestävien elinkeinojen syntyä ja kasvua koko maailma kaipaa kipeästi ratkaisuja joilla torjumme ilmastonmuutosta jos me voimme niitä tarjota ovat vientimahdollisuudet rajattomat arvoisa puhemies suomen menestys on aina nojannut tasa arvoiseen koulutukseen meillä ei ole varaa hukata kenenkään osaamista koulutus ja tutkimus osaaminen ja sivistys ovat suomen voimavaroja ja mahdollisia kilpailuvaltteja emme saa hukata näitä sipilän hallituksen leikkaukset koulutuksesta ovat olleet kohtalokkaita olemme tilanteessa jossa koulutustasomme laskee ja oppimistulokset ovat heikentyneet maailmalla kehuja ja kiitoksia saanut koulutusjärjestelmämme on murenemassa rajujen leikkausten seurauksena

liian moni eläkeläinen joutuu valitsemaan ostaako ruokaa vai lääkkeitä hallituksen budjettiesitys ei vähennä eriarvoisuutta se ei myöskään nosta ihmisiä pois köyhyydestä köyhiltä leikkaaminen on ollut hallituksen arvovalinta jota ei olisi ollut pakko tehdä vihreiden valinta on toinen me haluamme pysäyttää eriarvoistumisen ja kaventaa tuloeroja pienituloisimpien etuudet pitää palauttaa indeksiin hallituksen kunnallisveron perusvähennyksen korotus jäi liian pieneksi työttömän perusturvaan vähimmäispäivärahoihin takuueläkkeeseen ja opintotukeen tarvitaan selvä tasokorotus arvoisa puhemies budjetissa on lopulta kyse arvovalinnoista ilmasto koulutus ja jokaisen ihmisen pitäminen osallisena tässä yhteiskunnassa ovat vihreiden tärkeimmät tavoitteet hallituksen budjetti ei valitettavasti näitä tavoitteita toteuta siksi kannatankin edustaja haaviston esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies viikonloppuna olemme kaikki saaneet lukea uutisia siitä kuinka taloudessa menee ennakoitua paremmin hallitus on pääsemässä työllisyystavoitteeseensa sen lisäksi saimme lukea tuoreita uutisia siitä kuinka hallitus aikoo lyhentää valtionvelkaa noin miljardin edestä nämä ovat kaikki hyviä ja tervetulleita uutisia mutta samalla yhä useampi suomalainen ihmettelee milloin on luvassa hyviä uutisia suomalaisille pienituloisille tämä hallitus on leikannut sosiaaliturvasta monin tavoin ansiosidonnaista työttömyysturvaa on lyhennetty työttömyysturvan ehtoja on tiukennettu sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja sekä lääkkeiden ja matkojen omavastuita on korotettu aktiivimallin seurauksena noin kolmekymmentäyhdeksän prosenttia työttömistä saa alennettua työttömyysturvaa ja tämän lisäksi on jäädytetty sosiaaliturvan indeksit koko vaalikauden ajan yhteenlaskettuna hallitus on pelkästään indeksijäädytyksillä säästänyt noin kolmesataa miljoonaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien pienituloisten työttömien eläkeläisten vammaisten rintamalisiä rintamalisiä saavien ja lapsiperheiden kustannuksella tämän vaalikauden aikana

petteri orpo vastaa mielellään tähän kritiikkiin varoittamalla jakovaarasta sanomalla että pysyviä menolisäyksiä ei saisi tehdä pienituloisten aseman parantamiseksi samalla hän kuitenkin unohtaa kertoa että tämä hallitus on päättänyt mittavista veronkevennyksistä hyvätuloisten aseman aseman parantamiseksi jopa siinä määrin että valtiontalouden tarkastusvirasto on suositellut tiukempaa finanssipoliittista linjaa

voi käyttää esimerkkinä että suurituloisia hallituksen mielestä pitää aina kannustaa antamalla heille lisää rahaa mutta pienituloisia pitää aina kannustaa leikkaamalla heidän rahojaan vaarana on että nyt nähtävä taloudellinen nousu jää lyhyeksi ennusteet tuleville vuosille näyttävät heikommilta siksi viisas hallitus keskittyisi nyt myös suomen elinkeinoelämän tasa arvon ja työllisyyden kannalta keskeisiin rakenteellisiin uudistuksiin vanhempainvapaajärjestelmän uudistaminen oppivelvollisuusiän pidentäminen yritystukien uudistaminen ja sosiaaliturvan uudistaminen ovat kaikki tärkeitä uudistuksia joilla sekä lisätään hyvinvointia että vahvistetaan työllisyysastetta mutta näistä hallitus ei ole saanut aikaan ensimmäistäkään sen sijaan se on toteuttanut tulonsiirtoja niin kiky sopimuksen kuin veronalennusten ja leikkausten muodossa ja laittanut kaikki paukut sellaisen sote uudistuksen aikaansaamiseen jonka ennakoidaan kasvattavan sosiaali ja terveydenhuollon menokehitystä jopa miljardeilla verrattuna nykyiseen kehitykseen siinäpäs vasta sitä kestävyysvajepolitiikkaa seuraavana keväänä tarvitaan hallitus joka on valmis tekemään politiikkaa tulevaisuuden puolesta ilmastonmuutoksen torjuminen eriarvoisuuden vähentäminen ja työn murrokseen vastaaminen ovat keskeisen tärkeitä tavoitteita pitäisi ohjata kaikkea tehtävää politiikkaa arvoisa puhemies kannatan edustaja uotilan tekemää epäluottamuslausetta

värderade talman arvoisa puhemies aivan aluksi kannatan edustaja blomqvistin tekemää epäluottamuslause esitystä jotta en unohda

arvoisa puhemies kuntaliiton valtiovarainvaliokunnan ja vtvn arviot ovat todella isossa ristiriidassa hallituksen aiemmin esittämien lukujen kanssa hallitushan on todennut että sote uudistus hillitsee sote kustannuksia pitkällä tähtäimellä kolmella miljardilla eurolla nyt näyttää siltä että aivan toisin tulee käymään ja se ei ole kestävää eikä ole viisasta politiikkaa eli hallituksen sote uudistus ei ole täyttämässä hallituksen omaa tavoitetta kustannussäästöistä on tärkeää myös muistaa että hallitus jo nyt on ajanut alas sairaalaverkostoamme kieltämällä yksinkertaiset päiväkirurgiset leikkaukset pienemmissä sairaaloissa tämä on johtanut vain jonojen pidentymiseen ja potilasturvallisuuden heikentymiseen tämä asetus on aiheuttanut paljon tyytymättömyyttä sekä pienissä aluesairaaloissa että myös suurimmissa keskussairaaloissa ambulanssiralli on todellisuutta kela taksit eivät toimi ihmiset ympäri suomea ovat hämillään mistä oikein on kysymys miksi on näin tehty asia pitäisi ratkaista ja asia voidaan ratkaista jos tahtoa on tämä päätös on on ollut huono ja se olisi syytä korjata mutta mitä hallitus tekee ilmeisesti viime torstaina hallitus on antanut esityksen poikkeussäännöksestä koskien kiireetöntä leikkaustoimintaa ja ilmeisesti on tarkoitus nyt että yksityiset saisivat tehdä näitä leikkauksia sellaisissa yksiköissä joissa ei ole yhteispäivystystä mutta eivät sitten ne kunnan omistamat sairaalat missä järki on missä on oikeudenmukaisuus tässä on moni hallituksen edustaja puhunut siitä että suomessa tarvitaan oikeudenmukaisuutta niin että ihmiset tuntevat turvallisuutta arjessaan nämä päätökset ovat vieneet aivan toiseen suuntaan

arvoisa puhemies seuraavista eduskuntavaaleista tulee myös koulutusvaalit tulee ilmastovaalit ja arvovaalit hallitus on tällä vaalikaudella leikannut massiivisesti koulutuksesta kohta neljän murheellisen vuoden jälkeen on meidän aika kääntää suomen koulutuksen suunta tarvitsemme määrätietoisia panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen kaikkien koulutusasteiden ja tutkimuksen perusrahoituksen tulee olla pitkäjänteistä ja ennakoitavaa lyhyen aikavälin projektien sijaan tarvitaan riittävä perusrahoitus ja sitten työllisyysaste on nostettava vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja tämän takia olisi myös luovuttava työperäisestä työperäisestä tarveharkinnasta yritykset tietävät kyllä itse ketkä he tarvitsevat työntekijöikseen

arvoisa herra puhemies tämä valtion talousarvioesitys on varsin tasapainoinen ja kurinalainen ja sillä tavalla noudattaa sitä linjaa joka hallituksella on ollut mutta tässä ihan ensiksi kannatan edustaja östmanin tekemää epäluottamusesitystä minkä takia se oli hyvä esitys

niin aina voi pyrkiä parempaankin parempaankin epäluottamuslauseeseen arvoisa puhemies suomi on elänyt vahvaa nousukautta jo muutaman vuoden ajan ja tämä on näkynyt kansantalouden paranemisena työllisyyden paranemisen myötä on huomattavaa että työllisyys on parantunut lähes kaikissa kunnissa ei vain kasvukeskuksissa tämä kasvu tällä hetkellä on tuottanut hyvää ihan kaikkialla suomessa myös palkat ovat nousseet enemmän kuin moni on odottanut ja ajatellut näin joulun aikana olemme voineet lukea lehdistä kuinka suomalaiset aikovat käyttää tänä vuonna joulun viettoon enemmän varoja kuin moneen vuoteen asuntorakentaminen on kasvanut liikenneväyliin investoidaan enemmän kuin kymmeniin vuosiin liikennejärjestelmän korjausvelkaa on voitu kaventaa ja viimeisin uutinen voimme jopa lyhentää valtionvelkaa kyllä kertoo siitä että monessa asiassa on onnistuttu talouden hyvä kehitys on nyt taantumassa mutta kuitenkin jatkuu kohtuullisena vielä muutaman vuoden voisi sanoa että ei se vielä ole taantunut mutta se on ikään kuin taantumaan päin hidastuu kyllä voisi sanoa että luterilaisella työmoraalilla suomi punnertaa itsensä taloudelliseen ja sosiaaliseen tasapainoon valitettavasti samaan aikaan tummia pilviä on jo taivaalla alhainen syntyvyys ja samaan aikaan nopea vanheneminen tuottavat sen että suomi on euroopan nopeimmin vanheneva kansa samaan aikaan

jo tituleerattu euroopan japaniksi alhaisen syntyvyytemme vuoksi arvoisa puhemies samalla kun suuri osa suomalaisista voi paremmin on meillä yhteiskunnassa useita väliinputoajaryhmiä pitkäaikaistyöttömät työkyvyttömyyseläkkeellä olevat pieneläkkeellä olevat syrjäytyneet vähävaraiset yksinhuoltajaperheet osatyökykyiset kotihoidossa olevat vanhukset näitä ryhmiä juurikaan työllisyyden paraneminen ei sinänsä auta vaikka ymmärrämme että kun sitä taloudellista pelivaraa syntyy niin myös heitä pitäisi voida auttaa mutta hallitus ei ole tässä kunnostautunut se on vähän surullista kun hallitus tekee muuten minusta aika hyvää työtä niin miksi on pitänyt jättää sitten ministeri orpo nämä kaikkein eniten apua tarvitsevat näin heikolle hapelle tämä kyllä tekee ihan vilpittömästi vähän surulliseksi heidän auttamiseensa olisi nyt ollut mahdollisuutta kyllä pikkasen tätä asiaa miettimällä sitten muutama ajatus tästä ensi vuoden talousarvioesityksestä se on kohtuullinen ja siinä on monia hyviä asioita myös moitittavaa mutta ensin näitä hyviä asioita se mistä erityisen ison kiitoksen annan joka tässä salissa ei kyllä tänään noussut millään tavalla esille mistä olin vähän pahoillani ehkä jossakin sivurepliikissä tai esittelytekstissä on tämä että valtiovarainvaliokunta valtiovarainvaliokunta lisäsi ruoka apua antaville yhdistyksille yksi pilkku kaksi miljoonaa euroa heidän hyvään työhönsä he eivät mistään voi saada tätä rahaa mutta tästä se nyt tulee ja tästä erityisen lämmin kiitos uskon että he jos ketkä ovat tänä jouluna tyytyväisiä sitten on vähävaraisten nuorten ja lasten liikuntamahdollisuuksiin lisätty merkittävä asia etsivä nuorisotyö sitten pieni detalji on tämä juutalaisen seurakunnan turvallisuuteen lisääminen

euroa sitten on tällainen asia kuin vanhojen hissien korjaaminen esteettömiksi todella iso asia jota kukaan ehkä ei sillä tavalla ajattele mutta itse asun alueella jossa asuu paljon vanhuksia isoissa kerrostaloissa ja hissit ovat vanhoja ja nyt niitä voidaan korjata esteettömiksi

mainitsen viimeisenä kun aika loppuu sen että kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön nimenomaan järjestöjen tekemään ei ole tulossa euroakaan tässä olisi voinut ehkä ottaa sieltä finnfundin rahoista ja laittaa kansalaisjärjestöille ihan sen takia että se olisi rohkaissut heitä heidän hyvässä työssään mutta palaan tähän seuraavassa puheenvuorossani kiitos

arvoisa rouva

että ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen suomi maksaa velkaansa pois velkaa lyhennetään liki miljardilla eurolla kiitos vastuullisen talouspolitiikan lähes kaikki hallituksen asettamista talouspoliittisista tavoitteista ovat täyttymässä näistä esimerkkinä liki seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste ja työllisten määrän kasvu sadallaviidellätoistatuhannella ihmisellä näiden ilonaiheiden keskellä on syytä muistaa kuten valtiovarainministeri on tarpeellisesti muistuttanut että valtion velanoton arvioidaan jälleen jatkuvan ensi vuonna talouskasvun ennustetaan hieman hidastuvan ja väestön ikääntyminen kasvattaa menoja kestävyysvaje on yhä todellisuutta eikä löyhiin lupauksiin pitäisi olla vaalien alla yhdelläkään puolueella varaa hyvät edustajat muistattehan vaalikentillä kertoa tämän julkisessa taloudessa on yhä mittava kestävyysvaje valtiovarainministeriö julkaisi tänään talousennusteensa joka ennustaa talouskasvun hidastuvan talous siis kasvaa edelleen mutta kasvu hidastuu lähemmäksi normaalia kasvuvauhtia ikäsidonnaiset menot kasvavat mikä synnyttää epätasapainoa julkisen talouden menojen ja tulojen välille tämä tarkoittaa että suomi tarvitsee jatkossakin vastuullista vastuullista politiikkaa talouden työllisyyden ja palveluiden hoidossa tämä tilanne edellyttää koko maan voimavarojen huomioimista ja mukaan ottoa talouskasvu on ollut hyvää jokaisessa suomen maakunnassa ja tuon kehityksen jatkumista on syytä kaikin kaikin tavoin tukea pelkästä menestyvästä pääkaupunkiseudusta ei ole pitämään myönteistä taloudellista kehitystä yllä suomi voi hyvin silloin kun se elää koko voimallaan vain eheä suomi pärjää tulevaisuudessa arvoisa rouva puhemies tilastokeskus julkaisi syksyllä väestöennusteen joka kertoi huolestuttavaa viestiä syntyvyyden pienentymisestä mikäli ennusteet toteutuvat jatkossa entistäkin pienemmän työikäisten joukon voimin rahoitettaisiin merkittävä osa yhteiskunnan palveluja tämä haastaa koko hyvinvointiyhteiskuntamme jonka rahoituspohja vaarantuu vakavalla tavalla mikäli syntyvyys matelee jatkossakin pohjaluvuissa kyse ei ole siis vain perhepolitiikasta perhepolitiikasta vaan mitä suurimmassa määrin esimerkiksi talouspolitiikasta kaiken elinvoiman ja taloudellisen toimeliaisuuden tae on terve väestökehitys siksi perhepoliittiset kysymykset on nostettava poliittisen prioriteettilistan kärkeen yhteiseksi asiaksi viisaan tulevaisuutta ja toivoa luovan perhepolitiikan ohella tarvitsemme myös maahanmuuttoa tarvitsemme työvoiman tarveharkinnan esteiden purkua ja meidän on pystyttävä työllistämään paremmin myös ulkomaalaistaustaiset opiskelijat jotka suorittavat opintojaan oppilaitoksissamme on resurssien hukkausta jos päästämme nämä meille opiskelemaan tulleet opiskelijat lähtemään täältä pois hyvä koulutus kainalossaan arvoisa puhemies haluan lopuksi nostaa vielä esille muutaman valtiovarainvaliokunnassa hallituksen budjettiesitykseen tehdyn muutoksen meillä pohjois savossa on iloittu erityisesti maakuntamme alueelle tulevista tiehankkeista joista merkittävimpiä on ohituskaistaparin rakentaminen vilkkaasti liikennöidylle valtatie viidelle välille siilinjärvi lapinlahti

arvoisa puhemies käymme palautekeskustelua valtion ensi vuoden talousarviosta tilanteessa jossa on hyvä harkinta tarpeen

myös havainnot joiden mukaan talouskasvumme on hiipumaan päin monessa yrityksessä tuotannon kasvattamista haittaa pula osaavasta työvoimasta tai sitten tuotannon kapasiteetti on jo nyt täydessä käytössä päätöksiä uusista tuotantoa lisäävistä investoinneista ei puolestaan uskalleta tehdä sillä huoli on suuri siitä millaista talouspolitiikkaa tässä maassa seuraavat neljä vuotta harjoitetaan lisävauhtia talouskasvun hiipumiseen antavat keskeisten kumppaneidemme hankala tilanne epäselvä brexit saksan talousveturin yskähtelyt sekä italian ranskan velkamyönteinen politiikka vaikuttavat viiveellä myös meidän kasvunäkymiimme arvoisa puhemies vastuullinen poliittinen päättäjä tekisi näistä lähtökohdista sen johtopäätöksen että tulevina vuosina talouspolitiikan pitää olla maltillista ja pragmaattista jos me haluamme pitää kiinni nykyisen kaltaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta

kahdenkymmenenviiden vuoden aikana se on ollut siksi seuraavankin hallituksen talouspolitiikan tärkeimmän tavoitteen pitää olla sama kuin nykyisen hallituksen taloutta on edelleen vakautettava tiukalla menopolitiikalla ja uudistuksilla joiden avulla yhä useampi työikäinen on mukana työmarkkinoilla annettuja hyvinvointilupauksia maksamaan tarvitaan mahdollisimman monta monta meistä se tarkoittaa perhevapaauudistusta sosiaaliturvan uudistamista ja uudistuksia työmarkkinoilla joilla mahdollistetaan nykyistä parempi yrityskohtainen palkkakehitys malleja tähän paikallisen sopimisen malliin löytyy keskeisistä kilpailijamaista samalla pitää pitää pitää huoli siitä että talouskasvun edellytykset meillä säilyvät lyhyellä aikavälillä se tarkoittaa sitä että työnteon ja teettämisen verotusta ei tule kiristää ja sitä että erityisesti yritysten toimintaympäristöä ei vaikeuteta lisäbyrokratialla tai sääntelyllä pidemmällä perspektiivillä fiksu kasvupolitiikka on panostusta osaamiseen ja tutkimukseen ja liikenneinfraan arvoisa puhemies lopuksi valtiovarainvaliokunta ansaitsee kiitokset liikkuva opiskelu ohjelmaan annetusta lisäpanoksesta varhaiskasvatuksessa toteutettaviin pilotteihin osoitetaan yhteensä miljoona euroa toinen hyvä lisäys on seuratoimintaan annettava miljoonan euron määräraha kohdennetaan erityisesti vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseen arvoisa puhemies olen myös tyytyväinen siihen että valiokunnan mietintöön sisältyy määrärahaesitys kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi tieosuudelle lintukangas rannilantien rannilantien liittymä kuudellasadallakahdellakymmenellätuhannella eurolla avataan uusia mahdollisuuksia muun muassa työmatkapyöräilyn lisääntymiseen jyväskylässä joten kiitos tästä

rouva puhemies tulevan hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä tulee olla eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen eniten tällä vaalikaudella on yllättänyt se millaisella vimmalla sipilän hallitus on käynyt vähäosaisten kimppuun kaikkein pienituloisimmat ovat osallistuneet kaikkein raskaimmin valtiontalouden tasapainottamiseen eniten on leikattu pienituloisilta palkansaajilta eläkeläisiltä työttömiltä sairailta opiskelijoilta ja lapsiperheiltä samalle ihmiselle tai perheelle kasautuvilla leikkauksilla on ollut suuri vaikutus arjen toimeentuloon samaan aikaan on riittänyt kuitenkin jaettavaa omille intressipiireille vähäosaisille annetaan lusikalla ja otetaan kauhalla hallitus lisää viisikymmentä miljoonaa euroa pienimpiin vanhempainetuuksiin ja takuueläkkeeseen mikä on hyvä ja positiivinen asia mutta samalla hallitus leikkaa kahta kauheammin lähes samalta joukolta lääkekorvausten omavastuita nostetaan sote maksuja korotetaan ja niin edelleen ja niin edelleen köyhän vuoroa ei tämän hallituksen aikana tule olipa lasku tai nousukausi edustaja heinonen täällä ryhmäpuheenvuorossaan puhui halveksuen setelien jakamisesta torilla ilmeisesti edustaja heinonen viittasi tällä sdpn tekemään avaukseen eläkeläisköyhyyden poistamiseksi sdp esitti että julkisen talouden sallimissa rajoissa pieniä eläkkeitä usean vuoden aikana tavoitteena korottaa yhteensä sadalla eurolla sdpn esitys nostaa telan asiantuntijan mukaan viisikymmentäviisituhatta suomalaista eläkeläistä pois köyhyydestä esityksessä on ennen kaikkea kyse oikeudenmukaisuudesta yhteiskuntapolitiikassa tehdään jatkuvasti arvovalintoja sdpn arvoissa säällinen toimeentulo kuuluu kaikille maassamme on iso pienituloisten eläkeläisten joukko joka päivittäin joutuu tinkimään pienen eläkkeen vuoksi monista asioista hyvinvointiyhteiskunta kuuluu kaikille ja on kunnia asia huolehtia näiden naisten ja miesten eläkkeiden rintamalisien osalta ei voi sanoa tuosta päivällisestä keskustelusta muuta kuin voi tätä kätten pesua asiasta on koko syksy mutta mitään ei ole tapahtunut ja nyt saimme täällä sitten kuulla kysymyksessä olevan työtapaturma että näittenkin osalta indeksit jäädytettiin no toivottavasti tähän asiaan nyt saadaan tämänpäiväisen keskustelun tuloksena korjausliike arvoisa puhemies positiivista on se että työllisyyskehitys on ollut myönteistä ja työpaikkoja on syntynyt mutta haluan samalla palauttaa mieleen miksi ja miten työpaikkoja on syntynyt tähän maahan henkseleitä paukutellessa se näyttää jo hallitukselta unohtuneen palkansaajat hyväksyivät kilpailukykysopimuksen siinä uskossa että se toimisi pidäkkeenä lakiesityksille joita tiedettiin olevan tulossa kikyssä sovittiin muun muassa ettei työttömyysturvaa heikennetä eikä yleissitovuuteen kajota hinta johon palkansaajat pitkin hampain suostuivat oli kova muun muassa lomarahoja leikattiin ja sitä seurasivat vielä maltilliset palkkakierrokset palkansaajat kantoivat vastuuta työmarkkinarauhan säilyttämiseksi jotta työpaikkoja syntyisi ja talouden rattaat tässä maassa pyörisivät hallitus hallitus rikkoi kikyä luomalla aktiivimallin joka leikkaa työttömyysturvaa tämäkään ei vielä riittänyt vaan hallitus on on ollut jatkuvasti törmäyskurssilla työmarkkinoiden kanssa lomarahojen leikkausten ja aktiivimallin lisäksi hallitus on leikannut työttömyysturvaa pidentänyt koeaikaa sekä heikentänyt takaisinottovelvollisuutta ja irtisanomissuojaa ja yritittepä jopa poistaa määräaikaisuuden perusteen alle kolmekymppisiltä tämä on väsähtäneen hallituksen budjetti uudistukset jotka tältä hallitukselta jäivät tekemättä on saatava liikkeelle seuraavalla vaalikaudella tarvitaan sosiaaliturvauudistus lisäksi meidän on uudistettava perhevapaita ja varhaiskasvatusta ja tarvitaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi pidentäminen sekä toinen aste maksuttomaksi tarvitsemme myös työllisyyttä ja kestävää kehitystä tukevan verouudistuksen ihan lopuksi arvoisa puhemies kannatan myös timo harakan tekemää vastalauseen yksi

näin että samalla kun hallitus on paukutellut henkseleitään ja yrittänyt ottaa tämän saavutuksen omiin nimiinsä tosiasia on että tässä maassa suomalaisten palkansaajien selkänahasta on revitty nämä työpaikat

antamaan omistaan lomarahaleikkausten muodossa ja työttömyysturvaa on leikattu otetaanpa tämä aktiivimalli viimeisimpänä nyt se juuri osoitti että se ei ole luonut uusia työpaikkoja aktiivimalli rankaisee työn puutteesta eikä aktivoi esimerkiksi meillä

kahdeksaltakymmeneltä prosentilta työttömistä on leikattu työttömyysturvaa aktiivimallin johdosta koska siellä ei kerta kaikkiaan elinkeinorakenteen vuoksi ole töitä mihin mennä ja aktivoida itseään tämä on se tosiasia tässä lähtökohdassa

kyllä suunnanmuutosta ensi vaalikaudella ei ei riidellen riidellen ja repien kuten nyt vaan sopien

avataan lyhyt debatti tästä kun tarpeita

aiemmassa debatissa jo totesin sen että on on hieman turhauttavaa käydä tällaista debattia kun se koko iso kuva halutaan unohtaa suurin teko suomelle on ollut se mistä meitä kansainvälisesti kiitetään mutta oppositio haukkuu me olemme antaneet työtä yli sadalleviidelletoistatuhannelle suomalaiselle etla arvioi pari viikkoa sitten puolet noista työpaikoista on suoraan hallituksen toimien ansiota ja se on todella merkittävä asia se tuo hyvinvointia moneen moneen perheeseen te järjestelmällisesti ammutte ja arvioitte alas meidän tekomme ne ovat olleet välttämättömiä tekoja ja on hyvä muistaa että ilman niitä näitä työpaikkoja ja tätä talouskasvua ei olisi myös te leikkasitte viime hallituskaudella mutta saldo oli satatuhatta työtöntä tähän maahan

puhemies on aika turha riidellä siitä paljonko ja millä tekijöillä on vaikutusta ollut työllisyystilanteen paranemiseen se on erinomaista että näin on tapahtunut ja se on vähentänyt sosiaalipuolen menoja ja kasvattanut verotuloja ja näin ollen ollut erinomaisen tärkeä asia

ihan tarkkaan lukuja mutta jaostossa tuli esille että sekä työvoimahallinnon että kelan puolella on syntynyt merkittävät hallinnolliset kustannukset yhteen laskien yli kymmenen miljoonan kustannukset tulos työllisyyden puolella on erittäin vähäinen ja leikattu on sitten taas hyvin pieniä työttömyysetuuksia

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnassa tuli hyvin selväksi se että lähes kaikki asiantuntijat sanoivat että yksi suuri meidän talouskasvun ja tulevaisuuden tekemisen este on nimenomaan se että meillä ei ole osaajia ja tekijöitä tällä hetkellä elikkä me tarvitsemme sitä että järjestellään näitä asioita niin että meidän rakenteet tulisivat sillä tavalla paremmiksi että että jokaisella olisi mahdollisuus toimia tämän yhteiskunnan hyväksi ja se tarkoittaa sitä että me voisi sanoa vapautamme työmarkkinoita entistä enemmän sitähän tämä hallitus on tällä hetkellä tehnyt ja täytyy sanoa että kyllä sillä on ollut vaikutusta on ollut edelliselläkin hallituksella vaikutusta esimerkiksi meidän yhteisöveron oli vaikutusta vaikka oppositio ei täällä tuokaan esille

meidän parasta viime kauden on mahdollistettu tämä talouskasvu osaltaan ja sitten tämän hallituskauden päätöksillä mutta myös kansainvälisellä kehityksellä
arvoisa puhemies on kiistämätöntä että työllisyyden paraneminen on erittäin hieno asia ja se on varmasti useamman hallituksen ansiota mutta myöskin tietenkin kansainvälisen kehityksen tulosta mutta mielestäni poliitikot eivät voi tyytyä ihan vain makrotalouden

arviointi nimenomaan sukupuolen mukaan on kyllä jäänyt hyvin heikoksi esimerkiksi kun on puhuttu lapsiköyhyydestä me tiedämme että

hyvin suuri osa kuuluu juuri näihin kaikkein

kuuluu matalatuloisiin jopa kolmekymmentä prosenttia kaupunkien lapsista asuu yhden vanhemman kanssa on välttämätöntä että löydämme jotain keinoja joilla voimme tukea heidän tilannettaan edes silloin kun he ovat töissä he eivät pysty nostamaan sitä siksi rkp on ehdottanut että katkaistaan toimeentulotuen ja lapsilisän

rouva puhemies kyllä täytyy sanoa että viimeksi eilen aktiivimallista tuli palautetta elikkä kun ihminen yrittää kaikkensa mutta kun niitä palveluita ei ole tarjolla ja työtä ei ole tarjolla ja ei pysty täyttämään niitä aktiivisuusehtoja vaikka kuinka haluaisi niin mitä hallitus tekee leikkaa siitä pienestä toimeentulosta melkein viisi prosenttia

niin ahdistuneita että he eivät todellakaan tiedä mitä tekisivät mitä hallitus tähän vastaa oletteko te valmiita luopumaan tästä epäoikeudenmukaisesta syyllistävästä aktivointimallista

puhemies vaikka työllisyystilanne on parantunut ja työttömien määrä on vähentynyt pitkään työttömänä olleiden tilanne ei ole helpottunut erityisen huolestuttavaa on se että talouden nousukaudesta huolimatta suomeen on syntynyt uusi nuorisotyöttömyyden kova ydin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten määrä on kasvanut nuorisotakuun ja nuorten aikuisten osaamisohjelman alasajot ja lopettamiset näyttäytyvät nyt selkeästi väärinä ratkaisuina ja lisäksi ammatillisen koulutuksen reformin ongelmat uhkaavat edelleen heikentää nuorten tilannetta kuten edustaja ojala niemelä totesi viimeisimpien tietojen mukaan aktiivimallin tuloksetkin ovat kovin kehnoja

rouva puhemies tämän hallituksen aikana on tehty paljon sellaisia toimia jotka viime hallituskautena jäivät tekemättä tämä on kiistämätön tosiasia ja ymmärrän opposition tuskan kun pitäisi musta kertoa valkoiseksi ja päinvastoin mutta sehän ei onnistu tietenkään yli satatuhatta ihmistä on saanut työpaikan ja moni heistä on ollut pitkäaikaistyötön heidän elämälleenhän sillä on valtava merkitys jos suomi meinaa

juuri niitä toimenpiteitä joilla yli viisikymmentätuhatta työpaikkaa on luotu elikkä tekemisellä on merkitystä ja niillä työpaikoilla mitkä on luotu ja kilpailukykysopimushan on tehty työmarkkinajärjestöjen kesken elikkä suuren kunnian annan niille viisaille ihmisille jotka panivat nimen paperiin koska siitä suosta pitää nousta ylös sinne ei voi kerta kaikkiaan jäädä

arvoisa puhemies silloin kun suomi valitsi kumppanuuden ja valitsi euron tien jo tiedettiin että ainut tapa pitää työllisyyttä yllä on työmarkkinajoustot me kaikki ymmärrämme että se ei ole niin yksinkertainen asia mutta jos me meinaamme jatkossa pärjätä ja pysyä kansainvälisessä kilpailussa mukana niin kyllä ihmiset on saatava töihin käsillä tehtävän työn arvostusta on lisättävä ja ne kannustinloukut mitkä tällä hetkellä ilmiselvästi ovat meidän yhteiskunnassa jollakin aikajänteellä pitää pystyä purkamaan ilman että haastetaan kenenkään hyvinvointia

hyvien talousoppien mukaista lähteä elvyttämään niin että tehdään julkisia suuria infrahankkeita jolloin työllistetään työllistetään ihmisiä ja saadaan verotuloja ja

arvoisa rouva puhemies oli tosi ikävää kyllä kuulla kun tästä rintamaveteraanien lisästä puhuttiin ja sosiaali ja terveysvaliokuntaa siitä syyllistettiin että että me olisimme jättäneet jotakin tekemättä kyllähän hallitus ja hallituksen edustajat siellä määrittelevät sen linjan ja tehnyt oman työnsä muun muassa perussuomalaiset joiden edustajana itse ainoastaan olen täällä kuului hallituspuolueilta muun muassa että kun olette siellä olleet niin ette ole töitänne tehneet ainoana edustajana olen kyllä ollut ja työni tehnyt ja muun muassa marraskuun kolmastoista päivä eriävään mielipiteeseen kirjannut sotiemme veteraanien palvelut kuntoon otsikon alle alle kappaleen siitä miten me perussuomalaiset haluaisimme asioita parantaa

rouva puhemies tässä kyllä hieman tuli väärää todistusta arvostamaltani kollegalta mäkisalo ropposelta meidän yhteisestä vaalipiiristä myös siellä hallitus on teoillaan pystynyt vaikuttamaan siihen että niin pitkäaikaistyöttömyys kuin nuorisotyöttömyys on laskenut tämä hallitus on pystynyt teoillaan ja kiitos kansainvälisten suhdanteiden

emme pysty millään yksittäisellä teolla auttamaan niitä syitä miksi ihminen ei pääse työhön mukaan on niin moninaisia ja siksi pitää niitä lääkkeitäkin olla monia olemme lähteneet rakentamaan mutta suomi ei ole valmis vielä tämänkään hallituksen jälkeen vaan tätä vastuullista politiikkaa täytyy jatkaa vaalien jälkeenkin
puhemies kyllä tämä hallitus on kaikkein heikoimmassa työllisyys tai tai työtilanteessa olevat ihmiset työttömyystilanteessa olevat ihmiset jättänyt täysin täysin yksin tässä on nyt lukuisia selvityksiä ja ja tutkimuksia tämän puolesta tullut esimerkiksi raija kerättären ja tuija oivon noin kuukausi sitten ilmestyneen selvitystyön tuloksethan olivat aika huolestuttavia niissä todettiin että pitkäaikaistyöttömien sairauksia ei tutkita eikä hoideta eikä heitä ohjata kuntoutukseen no kyllä silloin oli ohjelmia joiden mukaan näitä asioita hoidettiin kuntoon ja nyt nämä tilanteet ovat huonontuneet erityisen huolestuttavaa on se että työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoja on laskettu ja vähennetty ja nyt selvityksen mukaan että työvoimakoulutus on yksi kaikkein vaikuttavimmista työvoimapoliittisista toimenpiteistä jos ajatellaan sitä mikä toimenpide auttaa ihmistä

puhemies minuutin aika ei riitä käymään läpi kilpailukykysopimuksen taustaa mutta ajattelin tehdä sen kyllä kohta kun saan pidemmän puheenvuoron ja palaan silloin muun muassa tähän lomarahakysymykseen kun vielä satun muistamaan miten se asia

sen verran otan kiinni tuosta mäkisalo ropposen puheenvuorosta että se on kyllä totta että kyllä tämä on aika huolestuttava tilanne että tosiasiassa meillä olisi nyt jo kuusikymmentätuhatta työllistä enemmän jos meillä olisi löytynyt väkeä joka olisi ollut ollut kykenevä niihin työtehtäviin joita on ollut tarjolla tai joiden olisi kannattanut taloudellisesti ottaa vastaan se työ joka on ollut tarjolla

tärkeää on että tehdään sopien näitä yhteistyössä eikä riidellen tuoreet luvut viime viikolta kertovat aktiivimallin osalta kelasta ja finanssivalvonnasta että yhä useampi työtön saa työttömyysetuuttaan alennettuna aktiivimalli on erityisesti alentanut iäkkäiden työttömien etuuksien tasoa alennetun etuuden saaminen on sitä yleisempää mitä vanhemmasta ikäluokasta on kyse tähän on yhtenä syynä juurikin se mitä edustaja hänninen edellä otti esiin että meillä on kausiluontoista työtä saatavilla eri puolilla suomea eri tavoin ja palvelujen määrässä on suuria eroja miten niitä voidaan tarjota mutta siitä olen samaa mieltä minkä edustaja suutari otti esiin ja mikä tuli tuolla valiokuntakuulemisessa ja mistä satonenkin puhui eli tästä kohtaanto ongelmasta että tämä on todellinen ongelma johon pitää ratkaisuja ensi vaalikaudella löytää koska meillä esimerkiksi lapin matkailuun kaivataan työntekijöitä mutta omat nuoret eivät halua mennä matkailuyrityksiin niin nyt yritetään etelästä saada imeä riittävästi nuoria mutta ei tahdo löytyä uudenkaupungin autotehtaaseen tai moneen metsäteollisuusalan yritykseen ja muuten riittävästi työvoimaa

puhemies iso ongelma on juuri se että toisaalta meillä on paljon työttömiä edelleen vaikka vaikka määrä on vähentynyt toisaalta meillä on paljon avoimia työpaikkoja ja nämä eivät kohtaa tähän meidän pitäisi löytää yhdessä ratkaisu toisaalta meidän pitää huolehtia siitä että pitkään työttömänä rakennetaan se polku miten he pääsevät mukaan työelämään siinä esimerkiksi työvoimapoliittinen koulutus on avainasemassa palkkatuki on hyvä keino siinä ja muut tämmöiset tuet joilla me voimme heidän polkuansa rakentaa toisaalta meidän pitää huolehtia että yksikään nuori ei enää tipu siltä polulta että saa ammatin ja pääsee työelämään ja toisaalta me tiedämme että meillä on valtava määrä ihmisiä joiden osaaminen vanhenee elinikäinen oppiminen ja koulutus meidän täytyy löytää siihen semmoiset ratkaisut että me pystymme tarjoamaan koulutusta pitkin elämän uraa koska me tiedämme että yhä harvemmin on niitä ammatteja joissa kerran opittu koulutus riittää koko

keskustelin viime viikolla turussa betonialan yrittäjän kanssa kymmenen työpaikkaa heti tarjolla rakennusalalta siinä toinen yrittäjä kaksikymmentä työpaikkaa tarjolla ei löydy meillä on kolmesataatuhatta työtöntä ja laaja työttömyys vielä siitä paljon korkeampi minusta meidän pitää oikeasti kysyä mitkä ovat ne ongelmat siellä taustalla että työpaikat avoimet työpaikat ja työttömät eivät kohtaa mielestäni ainakaan missään tapauksessa meidän ei pidä jättää nuoria kotiin patistelematta heitä tavalla tai toisella töihin minusta se on vastuutonta ja siksi vastikkeellinen sosiaaliturva on välttämätöntä jos joku tarjoaa tähän vielä perustuloa jolloin se raha tulisi ilmaiseksi ilman vastiketta ilman patistelua niin minusta se on väärään suuntaan niin paljon kuin perustulon kannustavuuselementeistä pidänkin mutta pakko vielä kerran palata tähän että ketä oikeasti saa kiittää tästä talouskasvusta no aika monta voidaan kiittää maailmantalouden kasvua ja euroalueen kasvua kauan sen päälle suomessa on tehty asioita joilla siihen kasvuun päästiin kiinni ei sinne itsestään päästy saa kiittää isosti kyllä palkansaajia vuosi toisensa perään nollasopimuksia ja kiky sopimus miinusmerkkinen iso uhraus me tulimme siihen vastaan antamalla yhdeksänsadan miljoonan veronkevennyksiä jotka kompensoivat esimerkiksi niitä teidän paheksumianne lomarahaleikkauksia mutta niillä veronkevennyksillä se sairaanhoitajakin sai käteen suunnilleen saman kuin lomarahaleikkausta ennen

edustaja satonen on esittänyt mutta voidaan kiittää myöskin edellistä hallitusta yhteisöveron alentaminen todella hieno rohkea päätös sosiaalidemokraateilta uskoa dynaamisiin vaikutuksiin verotuksessa ja tukea niitä se on perustaa sille että kilpailukyky on tänä päivänä kunnossa eli aika laajalta rintamalta voidaan näitä kiitoksia toinen toisillemme jakaa minusta ollaan nyt rakentavia eikä riidellä

arvoisa rouva puhemies olen ihan samaa mieltä kuin täällä varmaan kaikki muutkin edustajat siitä että kohtaanto ongelma on todellinen ja siihen pitää pystyä vastaamaan mutta onhan se aika irvokasta että te hallitus olette leikanneet ennätysmäärän tällä hallituskaudella kaksisataa miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta joka on sen meidän osaamisemme osaavan työvoiman perusjalka kivijalka ei ole montaa päivää kun keskustelin nuoren miehen kanssa siitä että hänen pitäisi valmistua rakennuspuolelta ensi keväänä tekemään näyttöjä kun ei ole sitä työpaikkaa jossa ammattiin opiskella työharjoitella ja päästä tekemään ne näytöt joiden kautta hän sitten voi osoittaa yrityksille että osaa ja pystyy ja voi työllistyä firmaan eihän kukaan voi ottaa työhön sellaista henkilöä joka ei ole vielä oppinut tekemään työtä vaikka työn kauttahan me opimme näitä mahdollisuuksia meidän pitäisi pystyä tarjoamaan meidän nuorillemme mutta miten hallitus tähän vastaa on aika populistista esittää niin kuin keskusta esittää tuhatta uutta opettajaa ammatilliseen koulutukseen samaan aikaan kun te olette leikanneet sieltä kaksituhatta opettajaa

puhemies kiitos ministerillekin rakentavasta otteesta ainakin tässä viimeisen kahdenkymmenenviiden minuutin aikana

jos ja kun nyt tänäänkin olemme halunneet puhua tulevaisuudesta ja ihan vakavasti tulevaisuusinvestoinneista ja toivottavasti nyt vielä illalla onnistumme siinä niin itse minä olen ainakin sitä mieltä ja tosi huolissani siitä että suomi ei enää kestä ensi vuosikymmenellä sitä että meillä on kaupunkeja ja kuntia joissa on yli kymmenen prosentin työttömyys meiltä yksinkertaisesti loppuvat tulot meiltä loppuvat rahat olisin kysynyt teiltä miten te näette sen kehityksen ratkaisut vertaan nyt esimerkiksi ruotsiin ja tanskaan ja vähän laajemminkin missä erilaisilla investoinneilla toimenpiteillä on päästy alle sen toiseksi arvoisa ministeri suomen kapea elinkeinorakenne edelleenkin muualla euroopassa jopa ruotsissa puhutaan että suomi on erittäin altis uudelle iskulle ja puhun nyt talouden iskuista koska meillä on edelleen niin kapea elinkeinorakenne mitä me voimme

arvoisa puhemies hallituksen aloittaessa suomi velkaantui kahdeksan miljardia euroa vuodessa ja vienti sakkasi ja työttömiäkin oli yli kolmesataatuhatta nyt saamme tänään olla tyytyväisiä ja toivon että olemme kaikki tyytyväisiä siitä että meillä on sataviisitoistatuhatta ihmistä saanut työtä ja suomi jopa kykenee lyhentämään velkaansa on on totta että nämä ovat vaatineet kipeitä päätöksiä mutta niitä pystytään nyt korjaamaan tässäkin budjetissa seitsemänkymmenen miljoonan euron edestä kaikkein pienimpiin etuisuuksiin tulee

puhemies tuolla aikaisemmassa debattipuheenvuorossani muistuttelin siitä että vaikka nyt velan kasvua on saatu taitettua niin kuitenkin nämä kestävyysvajeen näkymät edessä ovat todella huolestuttavat tässä keskustelussa haluan nyt erityisesti nostaa esille sen että työikäisten määrä työelämässä on yksi niitä tärkeimpiä asioita toki syntyvyys ja hyvä perhepolitiikka takaavat että meillä on on sitten tulevaisuudessa työvoimaa mutta meillä on paljon ihmisiä jotka ovat syrjäytyneet työelämästä tai joilla on riittämätön koulutus meillä on muutenkin valtava haaste tässä millä tavalla me pystymme elinikäisen oppimisen mallin kehittämään tuleville hallituskausille ja tästä haluaisinkin kyllä ministerille lähettää pohdittavaa sinne valtiovarainministeriöön mikä on se tapa minä en usko että pelkästään julkisella rahalla tätä kaikkea voidaan toteuttaa vaan tässä tarvitaan kyllä yrityksille erilaisia kannusteita ja tarvitaan myöskin työntekijöille kannusteita pitää omaa työkykyään ja ja erityisesti

puhemies ministeri orpo piti hyvän puheen siitä mutta olen kyllä samalla tavalla edustaja skinnarin kanssa huolissani siitä miten niillä alueilla missä on yhtä aikaa työttömyys suurta ja sitten voimakas työvoimapula tilanne ratkaistaan sitä miettii vaikka päivästä ja yöstä toiseen miksi esimerkiksi meillä kainuussa on miesten osalla kuudenkymmenenkahden prosentin työllisyysaste ja kymmenen prosentin työttömyysaste sitten sanotaan sieltä te keskuksesta että meillä on kursseja ja että kaikkien niiden varassa jotka haluavat työvoimaa on järjestetty kursseja mutta kun ei saada hakijoita niihin meidän pitää ratkaista tämä ongelma ja keskustella täällä oikeista asioista

talman tuossa esitin aikaisemmin kysymyksen johon ehkä saatoin saada vastauksen joskin joskin kysymys kysymys ehkä oli mutta saman problematiikan ympärillä suomessa on yli kaksisataatuhatta yksinyrittäjää ja osa heistä on yksinyrittäjiä siksi että he haluavat olla mutta osa on välttämättömyydestä pakosta koska kukaan ei heitä uskalla palkata eli yrittäjänä oleminen on ehto sille että saa työtä koska sitovaa palkkaussuhdetta ei ei saa samasta syystä varamiespalvelut ja tämäntapaiset ovat suomessa varsin yleisiä ulkoistetaan riski yritykselle mutta samalla otetaan kannettavaksi huomattavan isoja kustannuksia jotka sitten koituvat suomen talouden kannalta negatiiviseksi asiaksi sen myötä että kustannustaso nousee tähän on yritetty tarttua monella tavalla voi tietenkin tukea palkkausta mutta se on kovin keinotekoinen ja jotenkin hankala tapa edistää palkkausta kysyisin ministeriltä teillä oli tietenkin tämä yksi yritys joka ehkä ei kovin hyvin päättynyt mutta mitä muita keinoja voisi ottaa käyttöön jotta nimenomaan tätä ongelmaa saataisiin parannettua ja samalla kohtaanto ongelmaa

puhemies työn ja työttömän kohtaanto ongelma on todella vakava ja täytyy sanoa että kun siitä on täällä vuosia puhuttu niin ei ole kyllä onnistuttu löytämään riittäviä malleja sen korjaamiseen meillä on janne huovarin ja huovarin ja elina pylkkäsen tutkimuksen mukaan seitsemänkymmentätuhatta nuorta miestä syrjäytyneenä ja se määrä uhkaa kasvaa kun meidän koulutusjärjestelmä ei ole kohdallaan työvoima näin vähenee ja ja huoltosuhde heikkenee nuorten koulutustason nousu on ainoana oecd maana pysähtynyt nämä ovat huolestuttavia tietoja ja kysyisinkin miten hallitus suhtautuu kuusitoista viiva kahdeksantoista vuotiaiden nuorten jotka ovat alaikäisiä jonkinasteiseen velvoittamiseen opiskelemaan ja sitä kautta pääsemään työn syrjään kiinni nuorisotakuu esimerkiksi oli hyvä ajatus mutta kun se oli täysin vapaaehtoinen niin se ei tuottanut tulosta
arvoisa rouva puhemies oli hyvä että täällä aika laajasti kilpailukykysopimusta kiiteltiin koska taitaa olla ihan kiistämätön tosiasia että sen ansiosta suomeen syntyi ilmeisesti vähän arvioitsijasta riippuen noin kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa siinä mielessä on ollut aivan turhaa se että silloin kun on puhuttu esimerkiksi julkisen sektorin lomarahojen valitettavasta leikkauksesta niin lähinnä vihreät ja sosiaalidemokraatit ovat siinä yhteydessä unohtaneet että itse kannattivat kilpailukykysopimusta kyllä sitä voi ihan reilusti kannattaa koska se toimi myönteisesti suomalaisten hyväksi

tietysti on hyvä muistaa että monimutkaisiin asioihin ei koskaan ole oikein yksinkertaisia ratkaisuja ja tuo kohtaanto ongelma on yksi sellainen tässä keskustelussa esiin nostettu vaihtoehto että velvoitettaisiin nuoret kouluttautumaan tai ottamaan työpaikka vastaan ei ole tietysti mitenkään huono idea sinänsä mutta se ei yksin ratkaise mitään kun meillä on leikattu liki kaksisataa miljoonaa euroa vaikkapa toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta koulutuksesta ja muualtakin koulutuksen saavutettavuudesta ja laadusta niin se ei ole kyllä edesauttanut asiaa vaan pahentanut sitä ongelmaa miksi osa nuoristamme vaikka heitä kuinka velvoitettaisiin ja pakotettaisiin eivät ole valmiita eivätkä kykeneväisiä sen paremmin opiskelemaan kuin työelämäänkään niihin ongelmiin minkä takia nuoria syrjäytyy pitää puuttua jo paljon varhaisemmassa vaiheessa niitä ongelmia pitää tunnistaa ja antaa kohdennettua erityistä tukea jo varhaiskasvatuksesta lähtien peruskoulusta lähtien ja toisella

se että leikataan julkisen sektorin lomarahoja kolmekymmentä prosenttia ei ole oikeudenmukaista se kohdistuu erityisesti naisvaltaisiin aloihin seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä prosenttia on naisia julkisella sektorilla toisaalta työajan pidennys kuusi minuuttia päivässä palkatonta ei kyllä millään matematiikalla lisää työpaikkoja vaan vähentää työvoiman tarvetta arvoisa puhemies on ihan totta että nuorten syrjäytyminen ja työttömyys on iso ongelma koska se ensimmäinen työpaikka on tosi tärkeä elikkä siinä vaiheessa kun nuori valmistuu ammattiin hänen olisi erityisen tärkeää saada jalansijaa työelämään koska sen jälkeen jos menee kaksi kolme vuotta että ei pääse töihin ja ei pääse sille alalle jolle haluaa niin se syrjäytymisriski on kaikista suurin sen takia minun mielestäni nuorten työllistämiseen täytyisi kohdentaa erityisiä voimavaroja ja resursointia elikkä esimerkiksi kun yritys palkkaa sen nuoren töihin silloin annettaisiin jonkunlaisia työnantajamaksualennuksia esimerkiksi vuodeksi

rouva puhemies tämä debatti lähti liikkeelle siitä että kaipasin tunnustusta nimenomaisesti palkansaajille siitä että ne olivat raskaita uhrauksia mitä he he tekivät lomarahojen leikkausten muodossa ja palkkaa ei korotettu vaan sopimukset olivat hyvin maltillisia oli hyvä että tätä tunnustusta tuli olen siitä hyvin kiitollinen mutta sitten toinen asia kun tässä on kannettu huolta syrjäytyneistä nuorista se on ihan totta meillä on seitsemänkymmentätuhatta nuorta teillä tietämättömillä he eivät ole töissä he eivät ole oppilaitoksissa he eivät ole armeijassa ei kukaan tiedä missä he ovat eli toisen asteen oppivelvollisuutta on pidennettävä jotta jokainen saisi ammatillisen koulutuksen nimittäin kymmenen vuotta sitten meillä oli vielä yhdeksänsataatuhatta työpaikkaa johon kelpasi pelkästään peruskoulutasoinen koulutus tänä päivänä meillä on näitä työpaikkoja kolmesataatuhatta se osoittaa että peruskoulu ei enää tässä maailmassa riitä vaan tarvitaan ammatillista koulutusta

arvoisa rouva puhemies olen hämmästellyt tässä keskustelussa sitä että kun maaseutukuntiin ja suomalaiselle suurelle maaseudulle tuli kerrankin mahdollisuus tehdä uutta kasvua metsien tuotteilla puu on aivan varmasti tulevaisuuden tuote kun uusiutuvaa energiaa tuotetaan paperia rakennustarpeita ja vaikka mitä tuotetaan kun puustahan saa melkein mitä tahansa kemikaaleista lähtien niin alkoi valtava vastustus ettei sitä eikä tätä saa tehdä vaan kaikki kaatuu päälle ja maailma pilaantuu niinhän se ei ole hoidettu metsä on aina paras vaihtoehto aina kun esimerkiksi tuolla länsirannikolla tai varsinais suomessa tapahtuu hyviä asioita esimerkiksi laivatelakat voivat hyvin niin koskaan maaseudulla ei ole keskusteltu että se on pahasta suomelle vaikka sielläkin tehdään varmasti töitä jotka voivat rasittaa luontoa mutta ei siellä sellaista keskustelua ole koskaan käyty toivoisin tältä salilta nyt sitä suurta viisautta että eri maakuntien mahdollisuudet ja annamme niiden kehittyä eikä välittömästi ammuta alas jokaista hanketta johon ollaan investoimassa sitähän tässä on viime aikoina nähty viljalti toivon tässä viisautta tähän tähän taloon
arvoisa puhemies kannan myöskin erittäin suurta huolta nuorten työllistymisestä ja nuorten koulutuksesta ja minäkin uskon että syyt ovat huomattavasti aiemmin kuin siinä millään pakolla heitä ei voi jollain tavalla työelämään valmistaa kohtaantumisongelma on tietenkin talouskasvun kannalta erittäin suuri ja työvoimapula on tietenkin aika suuri uhka tulevaisuudelle kysyisin valtiovarainministeriltä onko hän seurannut saksan keskustelua missä työnantajapuolelta kiinnitetään

on koulutus tai kielitaito

siellä nimenomaan että näitten pakolaisten työllistyminen on tapahtunut yllättävän hyvin siellä on jo neljäsataatuhatta pakolaista työelämässä ja vuodessa he ovat saaneet

voivat mennä ammattikouluun tämä on yksi selvä kysymys jossa me koko ajan teemme hyvin absurdia politiikkaa nytkin keskiviikkona todennäköisesti

arvoisa rouva puhemies olisin toivonut että koko suomi olisi kuullut äsken ministeri orvon puheen nimenomaan tästä näkökulmasta että suomalaiset itse tarttuivat tähän mahdollisuuteen nostaa suomi ja se osoitti jälleen sitä henkeä joka suomen kansassa on että suomen kansa silloin kun ymmärtää mistä on kysymys ja mihin suuntaan pitää mennä ei kaihda keinoja vaan tarttuu niihin työttömyyden ongelma joka meillä on että meillä on jatkuvasti kuusikymmentätuhatta viiva kahdeksankymmentätuhatta työpaikkaa vapaana tulee olemaan seuraavan hallituksen mikä ikinä se koalitio on yksi suurimpia haasteita on myös paljon sellaista omaa valinnaista pienituloista elämistä jossa valtava määrä nuoria ihan koulutettuja ihmisiä valitsee jäädä niin sanottuun pienituloiseen elämään ja sopeuttavat oman elämänsä siihen tämäkin on uusi ilmiö mitä aikaisemmin ei ole ollut ja ja tämä tulee olemaan myös yksi iso keskustelun aihe että miksi työ ei kiinnosta

puhemies uskon kyllä aika vahvasti että realismia on se että tähän akuuttiin työvoimatilanteeseen mihin nyt on viitattu muun muassa suutarin ja myöskin ministerin puheenvuorossa oli ei paljon muuta ratkaisua taida olla kuin työperäisen maahanmuuton edistäminen ja kyllä siinä mielessä tämä saatavuusharkinta kyllä joutaisi jo historiaan mutta vielä vakavampi asia on se miten me saamme suomalaiset nuoret niihin tehtäviin kasvatettua ja ja kyllä siinä minusta kannattaa ottaa oppia sellaisesta paikkaa missä on onnistuttu puolueet ovat nyt tutkineet tätä islannin mallia ja ovat ne saavutukset aivan käsittämättömiä että jossa oli kaikkein suurimmat päihdeongelmat nuorilla kahdeksankymmentä luvulla on tällä hetkellä kaikkein vähiten koska kaikilla nuorilla on harrastus ja se pitää ne kiinni vanhemmat ovat sitoutuneet on kotiintuloajat on tehty yhteinen päätös siitä että autetaan nuoria ja tulokset ovat aivan loistavia otetaan sieltä mallia

pitkään työttömänä olleet pääse takaisin työn työn syrjään kiinni edustaja suutarille haluan tässä todeta että monelle pitkään työttömänä olleelle koulutukseen hakeutuminenkin edellyttää ensin sitä tarpeen mukaista kuntoutusta henkilökohtaista tukea ohjausta ja valmennusta se koulutukseen meneminen on liian suuri kynnys jos olet ollut pitkään työttömänä

nämä viimeiset puheenvuorot mitä tässä on käytetty ovat alleviivanneet sitä miksi muun muassa tarvitsemme sosiaali ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen kun maakuntauudistus on totta ensimmäistä kertaa suomen historiassa työvoimapalvelut kuntoutuspalvelut ja sosiaali ja terveyspalvelut ovat saman järjestäjän alla ja silloin muun muassa

jolla on ongelmia löytää sitä omaa suuntaa on kenties jo käytynä se toisen asteen koulutus mutta ei tiedä sitä omaa paikkaansa ja tarvitsee palveluja ensimmäistä kertaa on mahdollista että hänellä on omatyöntekijä joka löytää sen polun työmarkkinoiden käyttöön

arvoisa rouva puhemies tuosta kohtaantumisongelmasta täällä on puhuttu paljon ja kysyisin nyt ministeriltä nyt ihan viimeisiä tilastoja ole katsonut mutta syyskesällä meillä oli melkein neljäsataa työtöntä kuitenkin samaan aikaan oli toistasataa työpaikkaa auki no ei varmasti ollut ammattitaitoa eikä tämmöistä ehkä kenties mutta kun kuitenkin se työttömyys maksaa niin voitaisiinko kokeilla sillä tavalla että otetaan alue esimerkiksi pohjoinen keski suomi

että työllistetään kaikki ja katsotaan kuinka halukkaita herrat työttömät ja muut ovat sitten toimenpiteisiin ja myös työnantajat lähtemään tähän kuitenkin yksityiset yritykset tuolla kauempana toimivat markkinaehtoisesti eivätkä ne voi olla sosiaalitoimistoja

arvoisa puhemies tässä salissa menevät helposti käsitteet sekaisin ja kun me puhumme kilpailukyvystä niin me puhumme samalla kustannuskilpailukyvystä kilpailukyky on paljon muutakin esimerkiksi suomalaisen yrityksen yrityksen logistiikkakustannukset ovat lähes kolminkertaiset keski eurooppaan verrattuna toki osaaminen rahoituksen saatavuus ovat kilpailukyvyn tekijöitä joten ei puhuta kilpailukyvystä kustannuskilpailukykynä tämä hallitus on tämän neljä vuotta puhunut kilpailukyvystä kustannuskilpailukykynä siinä on se ero siihen mistä me puhumme kun me puhumme tulevaisuudesta ja tästä äskenkin halusin teitä arvoisa ministeri haastaa että mikä on se teidän mallinne seuraavalle sitten vielä tähän edustaja hakkaraisen itse asiassa hyvään kysymykseen että mitä muut pohjoismaat tekivät vuoden kaksituhattakahdeksan finanssikriisin jälkeen panostivat infraan ja panostivat tukityöllistämiseen paljon enemmän kuin suomi panosti heille ei tullut niin iso pudotus kuin meille tuli ja nyt kysymys kuuluu mitä me teemme jos sellainen tilanne

rouva puhemies vaikka varsinainen pääluokkakeskustelu on huomenna kiinnitän todella myönteistä huomiota siihen että puolin ja toisin täällä salissa on annettu arvoa sille että suomalaisilla on työtä se on keskeinen pilari siinä nousussa joka tällä vaalikaudella on tapahtunut nousu tähän prosenttimäärään missä nyt olemme on vallan huima ja hieno ja siitä kumpuaa tämä kohtaantumisongelma kun meillä on näin runsas määrä työttömiä ja näin suuri määrä avoimia työpaikkoja

on sellainen probleema siihen täytyy löytää ratkaisu tulevaisuudessa molemmin puolin on liian paljon väkeä odottamassa että he voisivat kohdata ja se on ongelma joka täytyy viimeistään huomenna täällä purkaa sisäisesti se mikä siinä on

sote uudistusta ja soten tärkeyttä kommentoitu ja kuntaliitosta reijo vuorentohan kommentoi tuossa pari päivää sitten se oli muun muassa maaseudun tulevaisuudessa että hallitus on selvittänyt poikkeuksellisen vähän vaikutuksia liittyen muun muassa valtiontaloudellisiin ulottuvuuksiin eli poikkeuksellisen vähän koko uudistuksen aikana hallitus olisi antanut tätä tietoa ja tämä tulee kuntaliitosta kun me puhumme näistä säästöistä ja kustannuksista niin uskallan kyllä olla samaa mieltä vuorennon kanssa että näinköhän me tulemme saavuttamaan kolmen miljardin säästöt ja missä ne säästöt tehdään että erittäin huolissani olen minä näen että suomessa on yksi vakava ongelma ja se on se että lääkärille ei päästä ja lääkäreitä tulisi olla lisää ja terveyskeskusten ovien sillä tavalla avoimia aamusta iltaan että sinne ihminen pääsisi tämä on se suurin ongelma ja kysymys ja se on yksinkertaista ihmiselle lääkäri se ei tällä hetkellä toteudu

arvoisa rouva puheenjohtaja tästä edustaja juvosen puheenvuorosta on hyvä jatkaa että se on juurikin näin että perusterveydenhuoltoa vahvistamalla niin että sinne lääkärille olisi aikoja me selviäisimme paljosta kyllähän sote olisi jo valmis jos tähän ei olisi linkitetty maakuntauudistusta ja valinnanvapautta mutta tällä nyt mennään pyysin silloin puheenvuoron kun edustaja hoskonen oli vielä salissa ja otti tämän metsäteollisuuden esille se on tärkeää

kokonaan uuden tuotantolaitoksen vai uusivatko vanhan laitoksen olipa tulos sitten kumpi tahansa niin niin se tietää työtä ja toimeentuloa myös jatkossa siellä kemijärven teollisuus boreal bioref on myös aika hyvissä kantimissa eli tietenkin luonnollisesti toivotaan että myös se lähtisi liikkeelle

työpaikat ja työttömät kohtaamaan minä uskon että siellä on paljon erilaisia elämänkohtaloita ja on totta että joukossa on kymmeniätuhansia sellaisia työttömiä jotka eivät enää omin avuin pääse liikkeelle siksi heidän paikkansa ei välttämättä olekaan työttömyyskorvauksella vaan jonkun muun tuen ja ja avun piirissä mutta edustaja skinnarin kysymykseen ajattelin tässä keskittyä minusta kilpailukyky laajempana käsitteenä on aivan oleellinen kysymys se ei todellakaan ole vain kustannus ja hintakilpailukykyä vaan se on laaja kokonaisuus joka perustuu osaamiseen ja osaavan työvoiman saantiin missä nähdään tällä hetkellä meidän kilpailukykymme suurimpia pullonkauloja minä olen erittäin tyytyväinen että kaksituhattaseitsemäntoista tki panokset suomessa kahdeksaan vuoteen siis loistava kilpailukykytekijä mutta kilpailukykytekijöitä ovat myöskin sellaiset kuin turvallinen yhteiskunta ja ja yhteiskunta jossa palvelut pelaavat näillä on valtava merkitys kun esimerkiksi yritykset miettivät missä ne investoivat ja minne ne laajenevat

verrataan ruotsiin jonka otitte esille niin se mikä varmasti on meidän suuri eromme on se että ruotsilla on aivan eri tavalla pääomia siksi meidän on välttämätöntä huolehtia että meidän verotus ja yritysten toimintaympäristö on senkaltainen että suomeen investoidaan että suomeen syntyy ja kertyy pääomia yhtenä yksittäisenä tekijänä tässä nostan esille esimerkiksi osakesäästötilin joka kansankapitalismin myötä toivottavasti irrottaa niistä kahdeksastakymmenestäviidestä miljardista eurosta jotka ovat tällä hetkellä pankkitileillä enemmän suomalaisten yritysten käyttöön ja pääomiksi uusille investoinneille ja työpaikoille kilpailukyky on siis hyvin laaja alainen ja uskallan väittää kun näiden otsikoiden alle katsoo mistä äsken puhuin että hallitus on tehnyt todella paljon kilpailukyvyn ylläpitämiseksi yksi on se että me olemme kestäviä ja julkinen talous parissa nyt tätä keskustelua käydään on terveenä muutoin näen kyllä paljon niissä tulevaisuusajatuksissa mitä täällä on noussut esille jotka liittyvät varhaiskasvatukseen koulutukseen toisen asteen opintojen kehittämiseen ne ovat juuri niitä asioita mitä meidän täytyy yhdessä pyrkiä katsomaan ja ja niiden eteen itse asiassa on tehtykin jo paljon
seuraavaksi mennään sitten puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies haluamme suomen jossa ihmisten on hyvä elää ja opiskella tehdä työtä ja kasvattaa lapsia vanheta ja olla turvassa myös silloin kun on heikko ja vaikeuksissa ja haluamme suomen jossa velkataakkaa ei jätetä tulevien suomalaisten harteille me vihreät emme halua jättää velkaa sen enempää euroissa sosiaalisilla mittareilla kuin ilmastopäästöissä tai luonnonvarojen kuluttamisella mitattuna päättäjien tehtävä on toimia vastuullisesti ja tehdä päätöksiä joiden kanssa jokainen voisi kohtuudella elää näin ei hallitus mielestämme ole kaikilta osin hallitus pakottaa pienituloiset kantamaan suuremman taakan talouden säästökuurista kuin suuripalkkaiset ja pääomatuloja ansaitsevat hälyttävää on ettei hallitus näe suunnanmuutosta merkityksellisenä varallisuus jakautuu liian epätasaisesti terveys ja hyvinvointierot ovat liian suuria vaikka suomen talous kohenee liian monen suomalaisen eläkeläisen perheen ja lapsen arjessa käännettä parempaan ei ole näköpiirissä köyhyys on osalla ihmisistä niin syvää ja sukupolvelta toiselle kulkevaa ettei suomen tilaa pidä kuitata pelkästään puheella kasvusta arvoisa puhemies tehdyt koulutusleikkaukset ovat lyhytnäköistä politiikkaa ne uhkaavat romuttaa koulutuksen tasa arvoa alueellista saavutettavuutta ja laatua koulutus on suomen menestyksen tärkein avain tulevaisuutemme tae mutta kaikki nuoremme eivät saa hyviä eväitä pärjäämiseen kun koulutusverkko opetustarjonta ja opetuksen laatu supistuvat kaikki eivät pysy mukana kun koulutukseen ei kohdenneta resursseja tarpeiden mukaisesti koulutuksen laadun turvaamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi nämä leikkaukset on peruttava tätä me olemme esittäneet ottamatta ensi vuonna yhtään sen enempää velkaa kuin mitä hallitus esittää arvoisa puhemies tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan tämä vuosi on kolmas vuosi peräkkäin kun ihmisiä suomessa kuolee enemmän kuin syntyy nuorten määrä uhkaa vähentyä suomessa huomattavasti käsillä on aika pohtia sitä mikä kaikki nuorten aikuisten ja perheiden elämässä aiheuttaa epävarmuutta ja vaikuttaa uhkaavalta ratkaisuja täytyy etsiä tarmokkaasti suomen tulevaisuuden keskeisimpiä uhkakuvia on huoltosuhteen heikkeneminen ja tämän tulisi näkyä budjettiesityksessä vielä kirkkaammin arvoisa puhemies vihreät ovat vaatineet kunnianhimoisia ilmastotoimia ja päästöjen vähentämistä kannatamme kansainvälistä vastuuta tulevaisuuden turvaamista kaikille tämän päivän lapset ja nuoret ajattelevat globaalisti kokevat suurta ahdistusta ympäristöongelmista ja ilmastonmuutoksesta ja ovat turhautuneita päättäjien hitaudesta reagoida varautua tulevaisuuteen jota heidän on hallittava silloinkin kun koko maailma muuttuu lapsikin ymmärtää että kaikkien maiden on tehtävä paljon jotta globaali päästöjen kasvu käännetään turvallisiin rajoihin siksi me leikkaisimme mieluummin päästöjä ja saastuttavia yritystukia kuin koulutuksen laatua ja saatavuutta tai toimeentulon turvaa ilmastonmuutosta on torjuttava tehokkaasti nyt jotta emme ylitä yhteen pilkku viiteen asteen kriittistä rajaa hidastelu tai lyhyen tähtäimen etujen edelle asettaminen ei käy vaikka se vaatisi radikaaleja päätöksiä omaa suosiotaan tärkeämpää on ajatella sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ja maapallon tulevaisuutta arvoisa puhemies hankkeiden koko elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset raaka aineista jätteisiin tulee arvioida ja huolella huomioida jotta talous ja kasvu todella muuttuvat kestäviksi arvoisa puhemies viitaten ilmastonmuutokseen hallituksen päätöksillä kehitysyhteistyön rahoitustaso on pudonnut huolestuttavan kauas ykn suosittamasta nolla pilkku seitsemän prosentin tasosta suomen maksaman rahoituksen taso on laskenut noin nolla pilkku neljään prosenttiin bruttokansantulosta nyt olisi korkea aika ohjata päästöhuutokauppatuloja kehitysyhteistyöhön menojen ja tulojen suunnittelussa arvopohja tulee näkyväksi lähtökohtana tulisi olla ihmisten välisen epätasa arvon vähentäminen ja oikeudenmukainen vastuullisuus elinympäristöstämme elinympäristöstämme lopuksi arvoisa puhemies kiitän valtiovarainvaliokuntaa erityisesti määrärahalisäyksistä saamen kielikaltiolle ja saamen kielten kielipesätoiminnalle sekä luonnonvarakeskuksen luomututkimukseen ja turvemaiden hiilidioksidipäästöjen tutkimukseen osoitetuista varoista

arvoisa puhemies minäkin haluan kiittää hallitusta siitä että ruoka apu sai rahaa ja myös juutalaisten seurakunnan turvallisuuteen on panostettu ohjaako politiikkaa kansainvälinen rahaeliitti vai poliitikot toisaalta ei mitään uutta auringon alla rothschild jo tuhatkahdeksansataa luvulla sanoi että anna minulle kansakunnan rahat enkä välitä kuka tekee sen lait suomi antoi oman rahapolitiikkansa pois ainoana pohjoismaana koska se virhe myönnetään eurokriisi on seurausta talouseliitin ja poliittisten vallankäyttäjien keskinäisestä suhmuroinnista jonka tavallinen kansalainen maksaa mutta syyllisiä ei laiteta vastuuseen olisi hyvä pitää mielessä että velallisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia olemmeko me tehneet isänmaallisia ratkaisuja emme ole carunan myynti ei ollut isänmaan etu

tämän virheen isänmaalleen tekivät vihreät kokoomus vasemmisto ja demarit

on päivänselvää että paikallisen monopolin myyminen ei ole hyväksi suomen kansalaisille voi vain kadehtia norjaa joka piti päätösvallan itsellään ja pysyi eun ulkopuolella miettikää millä kaikella tavalla eu nyt kostaisi norjalle jos nyt ilmoittaisi että haluaakin erota eusta norjan öljyrahasto on noin kuusitoista kertaa suomen valtion budjetin kokoinen öljyrahasto kuuluu norjan kansalle näinkin valtiota voi johtaa varallisuus pidetään omalla kansalla päätösvalta pidetään omalla kansalla

suomalaisten ihmisoikeudet kuka niitä ajaa vain suomalaiset ainoastaan tahot jotka haluavat vallan ja omaisuuden keskittämistä ylikansallisille tahoille pois suomalaisilta sanovat että suomi ei kuulu suomalaisille

ja joka on hankittu ihan tavallisesti omalla työllä hallituspuolueiden ohella pinkki vasemmisto myös jatkuvasti on pyytämässä ja vaatimassa hiilidioksidin päästöjä enemmän ja nopeammin vaatimukset ovat kohtuuttomia suomi on jo tehnyt oman osuutensa ja paljon ylikin perussuomalaiset vaativat että suomi ei tee päästövähennyksiä enempää enempää ja nopeammin kuin muut eu maat suomea lukuun ottamatta muut eu maat eivät ole päässeet lähellekään pariisin sopimuksen tavoitteita eurostatin mukaan suomi oli eun eniten ilmastopäästöjä vähentänyt maa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista pidetään suomi asumiskelpoisena asumisen energian ja autoilun verotusta on leikattava panostetaan suomalaisten elintasoon on ekoteko pitää työpaikat suomessa investoinnit tulee suunnata järkeviin kohteisiin kuten liikenneväyliin pitkien etäisyyksien maassa toimiva liikenneverkko on edellytys elinkeinoelämän toiminnalle esimerkiksi satakunnan saavutettavuuden parantaminen luo hyvinvointia koko suomelle

eun tulonsiirtoihin maahanmuuttajien rikollisuuteen ja kustannuksiin vaikutetaan maahanmuuttopolitiikalla en tiedä mikä estää muita puolueita tekemästä järkevää maahanmuuttopolitiikkaa ja pysymään ruotsin tiellä en ymmärrä miksi emme voi tehdä asioita paremmin älä herätä omaatuntoa älä tuo epäkohtia esiin ja jos tuot sinua syytetään vihapuheesta

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin edustaja huhtasaarelle tiedoksi että ministerivaliokunnassa kaksituhattakolmetoista ainoa joka vastusti caruna kauppoja elikkä fortumin sähköverkkojen myyntiä carunalle oli arhinmäki vasemmistoliitosta tiedoksi jos et vielä sitä ole mediasta tai mistään pöytäkirjoista lukenut kannattaisi siinä mielessä tehdä kotiläksyt ennen kuin täällä salissa muunneltua totuutta puhuu kannattaa ensin perehtyä asioihin toisaalta minun mielestäni myös tässä tilaisuudessa kun keskustelemme ensi vuoden talousarviosta keskittyä siihen budjettikirjaan jos budjettikirjassa on paljon asioita joihin pitäisi tehdä lisäyksiä mutta varmaankin myös poistoja niin niihin sitten pitäisi keskittyä eikä epäolennaiseen arvoisa rouva puhemies kuten edustaja uotila toi tässä pitämässään ryhmäpuheessa esiin on sipilän hallitus kuluneen kautensa aikana jossa myös perussuomalaiset ovat olleet mukana leikannut kaikista heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten eläkeläisten työttömien ja opiskelijoiden toimeentulosta ja perusturvasta samalla hyväosaisten verotusta on alennettu sipilän sipilän hallitus on antanut niille joilla on jo paljon ja ottanut niiltä joilla ei ei ole sitä vähääkään tämä on fakta sipilän hallituskaudella tuloerot suomessa ovat kasvaneet eduskunnan tietopalvelusta tilatun selvityksen mukaan neljän alimman tulokymmenyksen käytettävissä olevat tulot ovat vähentyneet ja vastaavasti kuuden ylimmän tulokymmenyksen tulot ovat kasvaneet vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista ja tämä tieto on siis eduskunnan tietopalvelusta viime viikolla eduskunta hyväksyi huom viime viikolla pienempien etuisuuksien indeksileikkaukset ja tämä leikkaus koskee kansaneläkkeen lisäksi perhe eläkettä työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea lapsilisiä lastenhoidon tukia rintamalisiä sotilasavustuksen perusavustusta sekä vammaistukia

sipilän hallituskauden mikä näkyy kylmällä tavalla köyhimmän suomalaisen kukkarossa kun kysyimme tästä viime viikon kyselytunnilla ministeri mattilalta saimme vastaukseksi epämääräistä mutinaa ja hyvän joulun toivotukset tämä on sipilän hallituksen viesti pienituloisimmille suomalaisille näin joulun alla arvoisa puhemies tänä syksynä olemme saaneet ihmetellä alhaisia syntyvyyslukuja ja tänään myös valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa nousi esiin alhainen väestökehitys suomessa elää arviolta satakolmekymmentätuhatta köyhää lasta satakolmekymmentätuhatta on liikaa on pakko miettiä mikä yhteys on alhaisella syntyvyydellä ja systemaattisella hyvinvointivaltion alasajolla jota viimeiset kolmekymmentä vuotta tässä maassa on harjoitettu perheet kaipaavat nyt tukea riittävää toimeentuloa ja toimivaa arkea pätkätyöt kallis asuminen ja kilpailuyhteiskunnan jatkuvasti kasvavat paineet eivät houkuttele ihmisiä hankkimaan perhettä tällä kaudella ei saatu tehtyä perhevapaauudistusta lapsilisiä on leikattu ja lasten yhdenvertaista oikeutta päivähoitoon on myös kavennettu on myös keskitetty sairaalapalveluja ajettu alas ja niin edelleen lopuksi arvoisa puhemies meille vasemmistossa hyvä valtiontalouden hoito tarkoittaa myös ihmisten hyvinvoinnista huolehtimista haluamme vähentää eriarvoisuutta ja köyhyyttä me haluamme tuoda ihmisille toivoa paremmasta tulevaisuudesta haluamme korottaa pienimpiä eläkkeitä työttömyysturvaa opintorahaa asumistukea ja muita perusetuuksia haluamme pienentää tuloeroja ja meidän vaihtoehdossamme jopa kuudenkymmenentuhannen suomalaisen tulot nousevat yli köyhyysrajan tämä on iso askel köyhyyden vastaisessa taistelussa

arvoisa puhemies otan tässä puheenvuorossani kantaa talousarvioon lähinnä tulevaisuusvaliokunnan lausunnossa esille nostettujen teemojen pohjalta ja muista asioista puhun sitten joidenkin pääluokkien kohdalla kun ne tulevat tänne tänne saliin keskusteluun yksi suurimmista eroista hallituksen ja sosiaalidemokraattien välillä ensi vuoden talousarviossa koskee tulevaisuusinvestointeja suomi tarvitsee investointeja tulevaisuuteen juuri nyt investointi ei ole sama asia kuin menon lisäys investointi tehdään sillä perusteella että se maksaa itsensä takaisin viisaat ja rohkeat investoinnit ovat yhteiskunnan elinvoimalle yhtä välttämättömiä kuin hallitus laiminlyö esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn koulutukseen tieteeseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan suunnatut tulevaisuusinvestoinnit esimerkiksi koulutukseen tehdyt säästöt uhkaavat aiheuttaa tulevaisuudessa yhteiskunnalle suuria lisäkustannuksia tulevaisuusvaliokunta on jokaisessa omassa budjettilausunnossaan korostanut yksimielisesti hyvinvointitalouden merkitystä perinteisen talousajattelun rinnalle otettavaksi hyvinvointitalous toisi bruttokansantuotteen rinnalle käytettäväksi erilaiset hyvinvointimittarit ja juuri tämän edellä mainitsemani hyvinvointi investointiajattelun hyvinvointitalouden tilannekuvan ja ja pidemmän aikavälin riskien arvioinnin tulisi olla oleellinen osa talousarvion laadintaa tämä hallitus ei ole kyennyt uudistamaan ajatteluaan ja osittain siitä on ajauduttu tielle jossa köyhiltä ja heikoimmassa asemassa olevilta on leikattu eniten näin monet suomalaiset on saatettu tilanteeseen jossa rahat eivät riitä perustarpeiden tyydyttämiseen erityisesti lapsiperheet opiskelijat pitkään työttömänä olleet ja pienituloiset eläkeläiset ovat joutuneet hallituksen säästöjen maksumiehiksi arvoisa puhemies hallituksen yhtenä tavoitteena hallituskauden alussa oli lisätä kokeilukulttuuria olen itse kokeilukulttuurin kannattaja monessakin mielessä mutta kokeilukulttuuri ei kyllä sovi lainsäädäntötyöhön lakiesitysten tulee pohjautua tutkimusnäyttöön ja riittävän laaja alaisiin asiantuntijalausuntoihin tämän hallituksen ongelmana on ollut se että lakiesitysten valmistelu on ollut heikkoa ja tuntuu jopa että kokeilut on viety osaksi lainsäädäntötyötä sote uudistuksen pilotoinnit ovat olleet tästä hyvä esimerkki pilotointien nimissä on viety asioita eteenpäin ennen kuin edes lainsäädäntöä asioista on olemassa sote uudistuksessa olipa se millainen tahansa kannattaisi edetä vaiheittain jolloin eri maakunnista saatujen kokemusten perusteella olisi mahdollista korjata virheitä toinen esimerkki kokeilukulttuurin viemisestä lainsäädäntötyöhön on nyt budjettilakina eduskuntaan tuotu irtisanomislaki sen vaikutusten arvioinnissa hallitus itsekin myöntää ettei lain vaikutuksia voida tietää koska lain soveltamisala varmistuu vasta oikeustapausten jälkeen siihen voi kulua jopa neljästä viiteen vuotta aikamoista kokeilua arvoisa puhemies mitä sitten voisi kokeilla seuraavalla hallituskaudella olisi erittäin tärkeää kokeilla ilmiöpohjaista budjetointia myös tätä tulevaisuusvaliokunta on jokaisessa budjettilausunnossaan esittänyt siinä ministeriöiden raja aidat ylittäen otetaan jokin yhteiskunnallisesti merkittävä asia hoidettavaksi siten että valitulle kehittämiskohteelle tulee yksi ministeriörajat ylittävä rahapotti budjettirahoitus ja samalla sovitaan tämän kokeilun johtamisesta nykyinen hallitus lupasi pilotoida ilmiöpohjaista budjetointia tämän hallituskauden alussa nyt viimeisessä budjetissaan hallitus väittää että kestävä kehitys on ensi vuoden talousarviossa esillä tällaisena yhteisenä ilmiönä jotenkin tuntuu ettei ilmiöpohjaisen budjetoinnin idea ole oikein auennut sillä kestävä kehitys kokonaisuudessaan on aivan liian laaja asia ilmiöpohjaisen budjetoinnin kokeiluun se että jokainen ministeriö mainitsee ei tee talousarvioesityksestä ilmiöpohjaista sdp on ehdottanut että seuraava hallitus kokeilisi aitoa ilmiöpohjaista budjetointia esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tai digiosattomuuden poistamiseen näihin panostaminen olisi todella tärkeää tulevaisuusinvestointia ja nämä ehdotukset löytyvät esimerkiksi vaihtoehtobudjetistamme

arvoisa puhemies ilmastonmuutos haastaa sekä ruuantuotannon että metsätalouden kasvukausi meillä voi pidentyä mutta haitat tulevat ylittämään hyödyt maa ja metsätalouden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkeä juuri metsiemme ja peltojemme hiilensidontakyvyn takia

tänään linja automatkalla toimittajan joka oli käynyt luken jokioisten yksikössä tänään hän oli täysin vakuuttunut siitä että siellä tehdään erinomaista tutkimustyötä hän kuuli kuinka suomessa on luken tutkimuksella löytymässä uusia mahdollisuuksia esimerkiksi antibioottien korvaamiseen hyönteisiä hyödyntäen monilla bio ja kiertotalouden toimialoilla on myös vahvaa kasvua jonka tueksi tarvitaan vahvempaa tutkimuspohjaista tietoa tukemaan biotalousinvestointeja tutkimus palvelee siis niin meitä päätöksentekijöitä kuin eri elinkeinoja siis maa ja metsätaloutta metsäteollisuutta luontomatkailua ja niin edelleen ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ovat myös laajasti kansalaisia kiinnostava aihe tässä tilanteessa kun luonnonvara alan tutkimusta tarvitaan entistä enemmän pidän erittäin huonona sitä viime vaalikauden valtioneuvostossa syyskuussa kaksituhattakolmetoista tehtyä päätöstä jolla siirrettiin tutkimuslaitosten tutkimusrahat yhteen pussiin suomen akatemiassa toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston jaettavaksi esimerkiksi maa ja metsätalouden tutkimusrahoja on siirretty tämän vaalikauden aikana seitsemänkymmentäyhdeksän pilkku kaksi miljoonaa euroa muihin tarkoituksiin ja siitä takaisin on saatu vain neljä miljoonaa euroa tämä on kerta kaikkiaan käsittämätön yhtälö väite luonnonvarakeskus olisi onnistunut tutkimusrahahankkeissaan on perätön selitys totuus on se etteivät valtioneuvoston tutkimusstrategian aihealueet ole mahdollistaneet tutkimushakuja suomella ei ole varaa jättää luonnonvara alan tutkimusrahoitusta suomen akatemian vastuulle se on nyt nähty

vielä sanoa muutaman ajatuksen eduskunnan työtavoista ja keskustelukulttuurista kun olen saanut tätä foorumia ja tätä keskustelua seurata yli kolmekymmentä vuotta eduskuntahan on suomen arvokkain kansanvallan foorumi missä me kansanedustajat käymme tärkeimmät poliittiset keskustelumme meidän edustajien tehtävänä on palauttaa istuntosalikeskusteluihin niille kuuluva arvokkuus ja toinen toistemme kunnioittaminen tässä on jo tänä syksynä minusta aika hyvin edistyttykin erilaiset näkemykset ja mielipiteet kuuluvat politiikkaan mutta niiden esittäminen voi tapahtua arvokkaasti ja asiaperusteisesti tahallinen väärin ymmärtäminen ja henkilökohtaisuuksiin meneminen ja sättiminen eivät kuulu arvokkaaseen käytökseen mutta ihmiset eivät myöskään halua katsella ja kuunnella sellaista keskustelua jos me emme itse esiinny arvokkaasti on meidän turha odottaa muidenkaan eduskuntatyötämme arvostavan poliittisesta keskustelusta on tullut liiaksi pintaliitoa nyt arvoisa puhemies olen tätä aika paljon miettinyt ja tullut siihen lopputulokseen että pitkät debattiosuudet keskustelussa mahdollistavat tämän pintaliidon siksi toivon että debattikeskusteluosuuksia harkitaan lyhennettäväksi ja että varsinaisia hyvin argumentein perusteltuja puheenvuoroja saadaan lisää kaipaan politiikassa paljon syvällisempää pohdintaa kuin mihin me täällä yllämme näissä debattiosuuksissa niitäkin tarvitaan mutta minusta niitä on tällä hetkellä ehkä vähän liikaa meidät on valittu tekemään päätöksiä kansakunnan parhaaksi olemmehan me yhdessä rakentaneet yhden maailman menestyneimmistä hyvinvointivaltioista jonka korjausta parhaillaan teemme se edellyttää meiltä keskinäiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyökykyä sivistynyttä käytöstä ja aitoa tahtoa kiitoksia

arvoisa rouva puhemies hallitusta on aihetta onnitella yllätyslahjana tulleesta budjettiylijäämästä vaikka sen takana olisi omaisuuden myyntituloja ja muita kertaeriä se on hyvä merkki sekä valtiontalouden että työllisyyden koheneminen ovat tietysti ensi sijassa kansainvälisen talouden elpymisen tulosta vienti vetää suomea ylöspäin toisinaan rivakasti niin ikään taantumat ovat useimmiten tuontitavaraa oman talouspolitiikan merkitys ei silti ole lyhyelläkään tähtäyksellä vähäinen finanssipolitiikkaa pitää toteuttaa siten ettei se ainakaan kärjistä suhdannevaihteluita se on sillä hallituksilla on kiusaus mitoittaa säästöt ja lainanotot poliittisen kalenterin mukaan kansainvälisestä taloudesta välittyvien vaikutusten sijaan alkava vuosi tuo mukanaan epävarmuutta euroopan keskuspankki on ilmoittanut lopettavansa lainojen osto ohjelmansa mikä poistaa yhden taloutta elvyttäneen tekijän mikäli keskuspankin viestittämä korkojen nosto ensi kesänä toteutuu rahapolitiikka kiristyy myös tältä osin emme ole oikein osanneet hahmottaa miten paljon euroopan keskuspankin politiikka on pehmentänyt suomenkin menneitä taantumavuosia emmekä siksi ehkä osaa ennakoida rahapolitiikan kiristymisen vaikutuksia

kuin eunkin kanssa haittaavat nekin maailmantaloutta makrotalouslukuihin pohjautuvat ennusteet saattavat hyvinkin aliarvioida kansainvälisen kaupan merkitystä näissä ennusteissa oletetaan aina talouspolitiikan sopeutuvan vientikysynnän vähenemiseen mutta tällä hetkellä sopeuttamistoimille on kovin vähän tilaa valtiot ovat velkaantuneita ja keskuspankeilla vain vähän liikkumavaraa

kuuluu julkisen sektorin tehtäviin perustutkimus on kutakuinkin kokonaisuudessaan yhteisesti maksettavaa tutkimuksen lisäksi myös koulutus on järjestettävä yhteisesti ja julkisin varoin työnantajat tarjoavat toki täydennyskoulutusta ja tehtävälähtöistä koulutusta mutta eivät sitä sivistyksen ja osaamisen perustaa joka on kehitykselle välttämätön tältä osin hallitus on tunnetulla tavalla jättänyt työnsä tekemättä koulutuksen säästöt ovat jo johtaneet osaamiskapeikkoihin

prosenttia maamme nuorisoikäluokasta rahoituksen osuus on myös pienempi kuin pohjois suomen yritysten osuus koko maan yritysten jalostusarvosta mitattaessa rahoitusosuutta sekä koulutuksen tai tutkimuksen suhteellista osuutta on oulun yliopiston rahoitus sen vaikutukseen nähden vahvasti alimitoitettu olenkin talousarvioaloitteella esittänyt että määrärahaleikkausten oulun yliopiston yhteiskunnallisen merkityksen ja sille tulevan perusrahoituksen alimitoituksen perusteella tulisi oulun yliopistolle myöntää lisää rahoitusta jolla leikkaukset peruttaisiin samanlaisen esimerkin voisin ottaa myös ammatillisesta koulutuksesta siinäkin leikkaukset ovat erityisen kohtuuttomia nuorten ihmisten alueella oulun seudulla olen kuitenkin ymmärtänyt että ammatillisen koulutuksen osalta ongelma on yhtä karu kaikkialla voisi jopa puhua nuorten heitteellejätöstä

ja kaukana talouden keskuksista on meidän paikattava sijaintiongelmia huolehtimalla liikenneverkosta meillä on oltava satamat käyttökelpoisia tiet ja rautatiet hyvässä kunnossa tässäkin otan esimerkin pohjois suomen kehittämiskohteesta liikenneverkostomme tärkeimpiä kohteita on niin sanottu suomi rata helsingistä tampereen kautta ouluun ja edelleen tornioon radan tavara ja henkilöliikenne mahdollistaisi talouden kasvukäytävän joka tukisi koko valtakunnan kehitystä ja siirtäisi entistä suuremman osan liikenteestä ekologisesti kestävimpään muotoon henkilöliikenteen kehittämistavoitteena tulisi olla matka ajan lyhentäminen oulu helsinki välillä neljään tuntiin ja tavaraliikenteessä raskaiden kuljetusten kasvumahdollisuuksien turvaaminen käsittelemme vaalivuoden budjettia keskustelu taloudesta on toivottavasti ensi kevään vaalien pääteemoja sosiaalidemokraatit ovat omasta puolestaan laatineet tavoitteensa siten että suomesta voidaan kehittää oikeudenmukainen hyvinvointiyhteiskunta kestävän talouden perusteelle oikeudenmukaisuutta tarvitaan eri alueiden tasapuoliseksi kehittämiseksi sitä tarvitaan toimeentulon turvaksi opiskelijoille yrittäjille palkansaajille työttömille ja eläkkeensaajille ihmiset hyväksyvät säästöt ja uhraukset jos ne perustuvat heidän oikeudentuntoonsa mielivaltaiset leikkaukset nostattavat protestimielialaa ja johtavat siihen ettei tarpeellisiakaan uudistuksia voida toteuttaa

arvoisa rouva puhemies nyt esillä oleva hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi on mielestäni kuvattavissa yhdellä lyhyellä lauseella nyt olemme siirtymässä taloudessa velanotosta velanmaksuun selitykset siitä onko on ovat mielestäni kummallisia selityksiä tärkeintä on se että talous on lähtenyt kasvuun ja meillä on aito mahdollisuus ruveta velkojamme lyhentämään emme missään nimessä saa elää silleen että lapsemme ja lastenlapsemme maksavat meidän velkamme kasvu on siis alkanut pidetään siitä kaikin keinoin kiinni kuntataloudet ovat tervehtyneet työttömyys on laskenut

viime vaalikaudella julkisen talouden rahoitusasema huononi kolmellakymmenelläkahdeksalla pilkku viidellä miljardilla eurolla se on vain kylmä tosiasia valtioneuvoston selonteon antama luku en ole sitä itse keksinyt ei minulla niin vilkas mielikuvitus ole työllisyysaste on tällä hetkellä lähes seitsemänkymmentäkaksi prosenttia mikä on tasan neljä sitten valtionvelka on totta kai huolestuttavassa koossa tälläkin hetkellä mutta sen alamäki näyttäisi alkaneen kun pidämme pään kylmänä ja jalat lämpimänä työllisyysasteen tavoitteen pitää olla seitsemänkymmentäviisi prosenttia paljon tässä maassa puhutaan siitä miten me hoidamme talouttamme ainoa oikea tie on kasvattaa suomalaisten mahdollisuutta tulla toimeen itsenäisesti omalla työllään työttömyyttä pois leikaten ja uusia talousmahdollisuuksia hakien yhteisesti ei kukaan meistä yksinään yhdessä hallitus on toiminut kuitenkin mallikelpoisesti tässä tilanteessa kaksituhattaviisitoista olimme pakkotilanteessa olimme aidosti joutumassa euroopan unionin komission tarkkailulistalle ja olimme siellä jo komission väliintulo ei ollut kaukana ja myös kolmesta merkittävästä luottoluokittajasta kaksi oli jo näyttänyt peukaloa alaspäin meille sen yhden toivon varassa elimme että sitä luottoluokituksen heikennystä ei tullut eikä korko lähtenyt nousemaan jos joku epäilee että olimme silloin vahvoilla niin se ei ihan pidä paikkaansa joka tapauksessa komission väliintuloa onneksi ei tullut ja sitten teimme ihan oikean johtopäätöksen meidän oli pakko parantaa erona viime hallituksen ja tämän hallituksen välillä on olennaisesti juuri tämä kustannuskilpailukyvyn parantaminen olimme kymmenen prosenttiyksikköä kilpailijamaitamme jäljessä ja se on kamala luku kun lähdetään myymään samoille markkinoille samanlaisia tuotteita suomalaisen työn tulokset vain eivät käyneet euroopassa silloin kaupaksi siitähän kaikki johtui myös se jättityöttömyys mutta nyt on ihan toisin tällä hetkellä suomen maakunnista kainuu lienee esimerkki siitä että siellä on kaikista suurin työvoimapula ja työpaikkoja syntyy koko ajan lisää muistan ne keskustelut kun terrafamea oltiin ajamassa alas ja pistämässä konkurssiin se miljoonaa välittömästi plus jotakin mutta nyt se tuottaa valtiolle hyvää ja tuotto on hyvää ja nimenomaan noin tuhannenkunta ja sitten sen kerrannaisvaikutukset ovat monin monin verroin suuremmat tämä on esimerkki siitä että ei kannata ensimmäiseen höyrähdykseen lähteä hoitaa kotiläksyt hyvin ja tehdä sen jälkeen viisaat johtopäätökset nyt olemme sillä tiellä metsätaloudessa tapahtuu hyviä asioita olen hieman ihmeissäni seurannut keskustelua siitä paljonko meillä saa hakata antti rinne esitteli omaa metsälinjaansa rinteen mallia että seitsemäänkymmeneenkahteen pilkku pitäisi hakkuut pysäyttää tänään se linja oli että saa hakata

sanoi omassa puheenvuorossaan tässä salissa sitä en tiedä miten hän tekee sen joka tapauksessa suomen metsien hakkuut ovat suurin piirtein seitsemänkymmentäviisi miljoonaa mottia todellinen hakkuumahdollisuus miljoonaa mottia ja ensi vuosikymmenellä pääsemme jo yhdeksäänkymmeneenviiteen miljoonaan mottiin sen takia kun harvennushakkuita tehdään ja metsien kasvu kiihtyy koko ajan tämä on metsäntutkimuslaitoksen nykyisen luken varmoja tilastoja niitä ei sovi väheksyä eikä laiminlyödä investoinnit ovat lähteneet liikkeelle koko maassa ja kuten etla omassa tutkimuksessaan totesi kasvua on kaikkialla suomessa mikä poikkeaa aikaisempiin vuosiin verrattuna tämän takia on syytä muistaa se tosiasia että suomen kaikkia maakuntia tarvitaan tämän talouskasvun tämän talouskasvun ylläpitämiseen sitä ei pysty helsinki yksin tekemään eikä vantaa eikä espookaan eikä varsinais suomi näihin velkojenmaksutalkoisiin tarvitaan koko suomi sen takia toivon teiltä arvoisat edustajat sitä kaukokatseisuutta että jos joku kainuu menestyy niin ei täällä helsingissä voida sen takia huonosti kainuussa ei takuulla voida huonosti silloin kun helsinki menestyy tarvitaan siis suvaitsevaisuutta ja ennen kaikkea näköalaa siihen mitä tässä maassa meinataan tehdä arvoisa puhemies lopuksi se mitä pitäisi tehdä vielä paremmin on ehdottomasti se että liikennejärjestelmää hoidetaan viisaasti kuntoon kun edellinen puhuja lopetti siihen että rautatieliikenne on ympäristöystävällisintä liikennettä niin se ei ihan pidä paikkaansa kyllä sisävesiteitä kun kehitetään niin se on ylivoimaisesti tehokkain halvin ja puhtain tapa kuljettaa raskaita

arvoisa puhemies

ovat aivan keskeisiä hyvinvoinnin kansalaisten välisen yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakennuspalikoita ne ovat sellaisia hyvinvoinnin kulmakiviä joihin julkinen valta voi halutessaan vaikuttaa kunnat ovat ainakin toistaiseksi voineet itsemääräämisoikeutensa puitteissa toteuttaa perustehtäväänsä siis järjestää ja tuottaa kansalaisten arjen elämän kannalta välttämättömiä palveluja valtiovalta viime kädessä eduskunta on taho joka lainsäädännön ja vuosittaisen talousarvionsa kautta määrittää reunaehdot ja liikkumavaran mikä kunnilla on käytettävissään valtio ei voi luistaa rahoitusvastuustaan on hyvä tiedostaa että samalla kun haluamme parantaa palveluja ja säädämme uusia velvoitteita vastuullamme on huolehtia siitä että niiden toimeenpanon perusedellytykset kuntatasolla ovat kunnossa uskon hallituksen olevan tietoinen tästä kaikesta on täysin käsittämätöntä että siitä huolimatta se on päättänyt jatkaa valtionosuuksien leikkausta ensi vuonnakin lähes kolmellasadalla miljoonalla eurolla hallituksen valitsema poliittinen linja ei ole tukenut koulutusta peruspalveluja sosiaaliturvaa kuntataloutta perheitä heikoimmassa asemassa olevia saati vanhusten hyvinvointia yksin koulutukseen tehdyt leikkaukset ovat olleet miljardiluokkaa tänään vielä palaamme hallituksen esitykseen jäädyttää kansaneläkeindeksi kuluvan vuoden tasolle kuluneella kaudella on tehty jo kaksi tasoleikkausta ja nämä jäädytykset tulevat siihen päälle päätös koskee kansaneläkettä ja takuueläkettä mutta myös vammaisetuuksia sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäispäivärahoja peruspäivärahaa työmarkkinatukea ja lapsikorotuksia jopa niitä rintamalisiä keskusta perusteli jäädytystä debatissa tänään täällä salissa kertoen että niiden poistaminen ei ole mahdollista ilman lakimuutosta hallitus on siis itse säätänyt lain jonka taakse se nyt tässä asiassa pakenee hallitusryhmien puheenvuoroissa olemme kuulleet mitä tulevaisuudessa pitää tehdä samalla jätetään kertomatta mitä nyt todella on tehty nyt viimeisenä vuonna talousarvioon sisältyy muutamia parannuksia ja lisäyksiä mutta ei kai kukaan tässä salissa voi tosissaan väittää että ne korjaisivat tai poistaisivat sen vahingon tai inhimillisen kärsimyksen mitä tehdyt leikkaukset ovat aiheuttaneet olemme eläneet taloudellisen noususuhdanteen huipulla ja eväitä tarvittaviin toimiin olisi ollut nyt tiedämme että tuo suhdanne on taittumassa mikä on se logiikka johon hallitus nojautuu todetessaan että koskaan ei ole oikea aika panostaa kansalaisten hyvinvointiin kasvuun tai kehitykseen ajatteletteko että tuo hetki koittaa kansantalouden käyrät kääntyvät kaakkoon uskotteko te todella siihen että maamme tulee pärjäämään ilman investointeja tulevaisuuteen missä ovat hallituksen tulevaisuusinvestoinnit arvoisa puhemies yhteiskunnan inhimillisyyttä mitataan sillä kuinka hyvin se kykenee pitämään huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista jäsenistään sen viisautta mitataan sillä kuinka hyvin se kykenee panostamaan ja ymmärtää panostaa palveluihin ja rakenteisiin jotka rakentavat pohjaa tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kestävälle kasvulle ja sillä kuinka hyvin se onnistuu turvaamaan kaiken vakauden kivijalan yhteiskuntarauhan keskeisten peruspalvelujen yhteiskunnallisten tukiverkkojen ja koulutuksen vähittäinen tai kertarysäyksellä tapahtuva alasajo vie yhteiskuntaamme suuntaan jossa sosiaalinen ja henkinen pääoma osaaminen taantuu eriarvoisuus ja epäoikeudenmukaisuus kasvaa se romuttaa edelleen ihmisten ja etenkin lasten ja nuorten perusturvallisuutta luo näköalattomuutta ja vie toivon paremmasta tulevaisuudesta lopulta se synnyttää katkeruutta ja sen seurauksena vihaa tuon vihan läsnäolo on tänä päivänä silmin nähtävissä ja korvin kuultavissa se ei ole enää paljon puhuttu uhka vaan se on todellisuutta jos emme pureudu yhteiskuntamme kipupisteisiin tänään emme voi olettaa huomisen saati tulevaisuuden olevan yhtään parempi sosiaalidemokraattina en voi hyväksyä hallituksen talousarvioesitystä vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista kannatan ryhmämme tekemää vastalausetta ja joka ikistä siihen sisältyvää lausumaehdotusta

arvoisa rouva puhemies nyt kun olemme tekemässä tämän vaalikauden viimeistä

viime vaalikaudella yritetty tehdä mutta valitettavasti silloin ei oltu kuitenkaan päästy kiinni siihen maailmantalouden kasvuun johon tällä vaalikaudella on päästy kiinni tehtiin siis sopeutustoimia mutta suomen talous ei lähtenyt kasvuun tänään olemme kuulleet monta kertaa sen miten vaikkapa indeksijäädytyksiä on kritisoitu ja tottahan toki ne ovat erittäin harmillisia ja ikäviä ja myös oppositio tietää minkä takia indeksijäädytyksiä on tehty koska te olette myös itse olleet tekemässä niitä eri etuuksiin viime vaalikaudella ihan siitä samasta syystä että valtio velkaantuu edelleenkin erona toki on tähän nykyiseen kauteen se että työllisyys on parantanut työllisyys on varmasti kansainvälisen markkinatilanteen ansiosta mutta myös hallituksen keskustajohtoisen politiikan monien kasvua edesauttavien panostusten seurauksena viime vaalikauden lopputulema satatuhatta ihmistä menetti työpaikan tämän vaalikauden lopputulema tulee olemaan se että hallitus saavuttaa jopa historiallisestikin sen työllisyystavoitteen jonka se on itselleen asettanut sen työllisyystavoitteen jota niin monet

erittäin merkittävä asia paitsi näiden ihmisten näkökulmasta myös koko suomalaisen kansantalouden ja koko tämän maan tulevaisuuden näkökulmasta haluaisin kommentoida oikeastaan muutamia asioita mitä tuossa yleiskeskustelussa tuli esille ensinnäkin jos miettii suomalaista ilmastopolitiikkaa meidän ympäristöministerimme kimmo tiilikainen vasta tuli katowicestä ilmastoneuvotteluista ja oli siellä erittäin merkittävissä tehtävissä muiden pohjoismaiden kanssa kyllähän jos ajattelee vaikka suomalaista metsäteollisuutta siitä nykyinen oppositio kantoi huolta vaikkapa viime vaalikaudella ja sääti esimerkiksi energiaveroleikkurin yritystuen jota te nyt täällä kritisoitte se säädettiin viime vaalikaudella opposition ollessa se oli varmasti ihan perusteltu koska silloin työttömyys syöksyi ja koetettiin kaikin keinoin pitää kiinni kotimaisista teollisuustyöpaikoista nyt meidän teollisuutemme on päässyt jälleen kiinni maailmantalouden kasvuun tämä sama asia voidaan hoitaa vaikkapa sillä että sähköveroa alennetaan sikäli kritiikki yritystukia kohtaan oppositiosta ei ole aivan reilua itse niitä peukaloimassa sen sijaan tämä hallitus tekee lakitasoisia muutoksia kieltää kivihiilen tai tuo vaikkapa biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen joka on tällä hetkellä eduskunnassa käsittelyssä ehkä vielä lopuksi haluaisin ottaa esille perusturvan koska se on tietenkin keskustalle erittäin merkittävä asia ja liittyy myös siihen miten vaikkapa pienimpiä vähimmäispäivärahoja on pystytty korottamaan tällä vaalikaudella huolimatta siitä että taloustilanne on ollut kovin vaikea oli erittäin hienoa ja tärkeää että edellisellä vaalikaudella tehtiin työttömyysturvaan sadan euron korotus mutta miksi ihmeessä silloin jätettiin korottamatta niitä kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten vähimmäisetuuksia kun puhutaan sairaspäivärahoista vanhempainpäivärahoista isyys ja äitiyspäivärahoista se että saa kahdeksankymmentä euroa nettona kuussa lisää kukkaroon rahaa on erittäin iso korotus näille ihmisille tai toinen perusturvaan liittyvä asia takuueläke aikanaan matti vanhasen hallituskaudella tehty luomus kuitenkin tänäkin vaalikautena sen alun mistä lähdettiin vaalikauden alussa ja sen mihin on aikana kolme kertaa on pystytty tekemään takuueläkkeeseen nosto valitettavasti viime vaalikaudella takuueläkkeen indeksi esimerkiksi vuonna neljätoista jäädytettiin tasokorotuksia ei silloin takuueläkkeissä nähty joten näinä vaikeina aikoina niistä huolimatta on pystytty tekemään myös perusturvaan merkittäviä tasokorotuksia mitä pidän erittäin hyvänä keskustalaisen politiikan saavutuksena

kun olemme käsitelleet ensi vuoden talousarviota voimme sen osalta todeta että nyt on kysymyksessä tämän vaalikauden viimeisen talousarvion viimeinen käsittely tämän vaalikauden aikana suomessa on suunta muuttunut kuten olemme monissa puheenvuoroissa tänään jo saaneet kuulla tällä vaalikaudella on saatu suomeen luotua noin sataviisitoistatuhatta uutta työpaikkaa mikä on merkinnyt muun muassa pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden merkittävää alentumista työllisyysaste on noussut noin kuudestakymmenestäkahdeksasta prosentista seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin

lisäksi vientiyrityksillä ovat suhdanteet olleet nousussa ja kansantalous kasvaa

prosentin luokkaa samanaikaisesti valtionvelkaa lyhennetään tänä vuonna on ensimmäinen kerta kymmeneen vuoteen kun

talousarvioehdotus lähtee siitä että suomessa pidetään kaikki mukana se merkitsee sitä että huolenpitoa

ihmisistä eläkeläisten palkansaajien verotus tulee keventymään muun muassa kunnallisverotuksesta tehtävän perusvähennyksen korotuksen myötä muita huolenpitoa kuvaavia asioita ovat ne että asunnottomuuteen kiinnitetään yhä kasvavaa huomiota ja siihen tuodaan helpotusta pienimmät päivärahat tulevat nousemaan kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa myöskin tärkeään kotiapuun tullaan lisäämään voimavaroja yksi hyvin tärkeä toimenpide mikä kohdistuu nuoriin ihmisiin opiskeleviin lapsiin on se että vähävaraisten perheiden nuorten koulukirjoihin tullaan myöntämään tukea

mahdollistaa sen että nuoriso voi tasavertaisesti myöskin opiskella ja eläkeläisille hyvin tärkeää on se että jälleen kerran takuueläkettä korotetaan tällä kertaa yhdeksän euroa kuukautta kohti se että työllisyys on kehittynyt positiivisesti on aikaansaanut myös sen että työvoimapulasta kärsitään monilla alueilla sen johdosta on ollut tärkeää että tehdään toimenpiteitä työvoiman liikkuvuuden parantamiseksi työvoimapulaa voidaan helpottaa myöskin

ja osaamisen täydentämisellä erilaisten kurssien avulla talousarvioehdotus sisältää näihin kohteisiin kahdenkymmenen miljoonan euron lisäpanostuksen myöskin lounais suomen siltasopimusmalli olisi hyvä esimerkki monille alueille työvoimapulan hoitamisessa talousarvioehdotus lähtee myöskin siitä että turvallisuuteen kiinnitetään kasvavaa huomiota kolmenkymmenenkuuden miljoonan euron lisääminen poliisin määrärahoihin tarkoittaa sitä että poliisien määrä kyetään pitämään noin seitsemäntuhannenkahdensadan suuruusluokassa ja myöskin haja asutusalueille tullaan kohdentamaan lisää poliisivoimavaroja turvallisuusinvestointeina voidaan pitää myöskin täällä eduskuntakäsittelyssä tehtäviä lisäyksiä muun muassa kadonneiden ulkomaalaisten etsintään kolmesataatuhatta hätäkeskuspäivystäjien kouluttamiseen puoli miljoonaa ja koulupoliisitoimintaan yli kaksisataatuhatta euroa myöskin rajavalvontaan lisääminen noin puolella miljoonalla on merkittävä turvallisuusinvestointi eduskuntalisäyksiä ovat yli kahdenkymmenenviiden miljoonan euron lisääminen liikennehankkeisiin ja kansalaisten viihtyvyyden ja ulkona liikkumisen osalta merkittävää on se että kansallispuistoihin lisäsijoitetaan lähes kolme miljoonaa euroa jolloinka niiden viihtyvyys paranee maatalousneuvontaan yksi pilkku kahdeksan miljoonaa ja neljä h toimintaan kuusisataatuhatta euroa ovat molemmat semmoisia jotka nimenomaan maaseudulla koetaan erityisen tärkeinä asioina vientitoimintaa tuetaan muun muassa viexpo vientiosuuskunnan tukemisella eduskunnan toimesta noin sadallaseitsemälläkymmenellätuhannella eurolla arvoisa rouva puhemies nyt kun pääluokkakohtainen käsittely alkaa huomenna niin näihin yksityiskohtiin on sitten helpompi helpompi kiinnittää huomiota mutta nämä ovat keskeiset linjaukset millä ensi vuoden talousarviossa tullaan suomea nostamaan edelleen parempaan kuntoon

arvoisa rouva puhemies tämä kulunut taloudellinen noususuhdannehan alkoi suomessa rakentamisen voimakkaasta kasvusta ja toden totta muutamia vuosia sitten rakentaminen oli aika vähäistä suomessa mutta nyt sitten rakentamispaineen ikään kuin kasauduttua varsinkin suurimmissa kasvukeskuksissa viimeiset kolme neljä vuotta on rakentaminen ollut erittäin nopeaa mikä on myöskin sitten johtanut asumisen hinnan ja asuntojen hinnan voimakkaaseen kasvuun kuitenkin valtio on samaan aikaan tukenut kohtuuhintaista asuntojen rakentamista ja tulee tukemaan ensi vuonnakin nythän tähän talousarvioesitykseen sisältyy yhden pilkku neljänkymmenenyhden miljardin korkotukivaltuudet ja se säilyy todellakin entisellä tasollaan kuten nyt kuluvanakin vuonna on ollut todellakin tämä ehdotus mahdollistaa yhdeksäntuhannen tuetun asunnon rakentamisen tässä maassa itse näen että sille on kyllä merkittävä tarve koska asumisen hinnan nousu on yksi kotitalouksia varsinkin pienituloisia kotitalouksia eniten rasittavista ja sikälikin tätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarvitaan edelleen niin ikään sadankymmenen miljoonan erityisryhmien investointiavustukset pysyvät entisellä tasollaan mikä on myöskin hyvä koska tarvetta niille on edelleen varsinkin ajatellen ikäihmisten asumista ja uskon että väestön ikääntyessä näitä avustuksia tarvitaan jos ja kun halutaan tukea ikäihmisten kotona asumista ja kotona toimeliaana toimeliaana selviämistä ja pärjäämistä myöskin nytten aran purkuavustusvaltuudet nousevat hieman ne ovat ensi vuonna kolme miljoonaa euroa tämä on tärkeä kädenojennus väestöä menettäville alueille missä on lukuisia tyhjiä vuokra asuntoja joskus on todellakin parempi purkaa näitä huonokuntoisia asuntoja kuin kuin sälyttää kaikki ne kustannukset niille jäljelle jääville vuokralaisille he ovat kuitenkin useimmiten kaikista heikoimmassa asemassa olevia olevia asujia joten on tärkeää että tällä keinolla pystytään näitä vuokra asuntoyhteisöjä tukemaan ja helpottamaan tätä asuntokannan järkeistämistä näissä tietyissä muun muassa hyvin usein seutukaupunkityyppisissä kunnissa joissa tätä tyhjää aikanaan aravarahoituksella aravalainoituksella rakennettua vuokra asuntokantaa on todella paljon ympäristövaliokunnassa käsittelimme tosiaan hyvin hyvin kattavasti tätä tulevan vuoden talousarviota ja otimme kantaa

mal sopimusten kehittämiseen nythän nämä ovat vapaaehtoisia sopimuksia sopimuksia joilla suurimpien kaupunkiseutujen ja valtion välillä sovitaan sovitaan tietyistä toimenpiteistä joilla sitä kehitystä hyvään suuntaan näillä alueilla voidaan tukea tämä on erittäin hyvä ja tärkeä toimintatapa ja toimintamalli itse näen että mal sopimusmenettelyä tulisi laajentaa myös muihin maakuntakeskuksiin ja kasvukeskuksiin esimerkiksi jyväskylän lahden kokoiset paikkakunnat ovat kasvukeskuksia joissa tälle olisi käyttöä niin että voitaisiin entistä kattavammin sopia muun muassa liikenteen liikenteen asuntojen ja muiden tämäntyyppisten yhdyskuntaratkaisujen yhdyskuntaratkaisujen eteenpäinviemisestä yhdessä valtion ja sen kaupunkiseudun kanssa tälle olisi todella iso tarve ja varsinkin varsinkin jyväskylän kaupunki on on tämän tämän takana muutoinkin tämä sopimuksellinen toimintamalli valtion ja kuntien välillä mitä tulee esimerkiksi seutukaupunkeihin on on hyvä malli tässä edellinen puhuja edustaja hautala viittasikin tähän lounais suomen niin sanottuun siltasopimusratkaisuun joka on esimerkki tällaisen positiivisen rakennemuutoksen hallinnasta mutta mielestäni tällaista sopimuksellisuutta tarvittaisiin lisää ja uskon että

ja temin yhteistyössä nyt käynnistämä seutukaupunkiohjelma varmasti tuo vastauksia myös siihen minkälaisia nämä mallit voisivat olla pienempien kuntien pienempien kuntien kanssa vielä lopuksi lopuksi tähän asumiseen nythän ensi vuonna aralle osoitetaan neljäsataatuhatta euroa osuuskuntamuotoisen asumisen pilottihankkeeseen itse näen että nykyisten vaihtoehtojen siis vuokra asumisen omistusasumisen ja asumisoikeusasumisen ohella olisi hyvä myös selvittää kuinka tällainen osuuskuntamuotoinen malli voisi toimia ja sen kiitollisena olen pistänyt merkille että täällä myöskin sellainen sellainen hanke tänne ensi vuoden talousarvioesitykseen on kirjattu ja siitä kiitos kyllä kuuluu sinne ympäristöministeriöön

arvoisa puhemies talouden korkeasuhdanne on taittumassa talouskasvu hidastumassa ennustettua vaimeammaksi suomen talouskasvu tänä vuonna tulee olemaan kaksi pilkku viisi prosenttia ja ensi vuonna sen odotetaan laskevan yhteen pilkku viiteen prosenttiin maailmankauppa hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös tällä hetkellä investointiodotuksissa tavanomaisen suhdannekierron ohella maailmantalouden kasvua hidastaa myös keskeisten talouksien välisten kauppakonfliktien osittainen toteutuminen ennusteiden mukaan vuonna kaksikymmentäyksi suomen talous olisi enää yksi pilkku yksi prosenttia kasvussa keskipitkällä aikavälillä kasvun ennuste prosentin mikä on potentiaalisen tuotannon kasvua hitaampaa tarvitaan siis korkeampaa työllisyyttä ja vahvempaa kasvua tämä onnistuu vain nostamalla talouden tuotantopotentiaalia lisää työvoimaa lisää investointeja sekä lisää tuottavuutta korkealla osaamisella arvoisa puhemies noin prosentin kasvuvauhti tulevina vuosina on riittämätön rahoittamaan erityisesti väestön ikääntymisestä seuraavat menopaineet vaikka nyt ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkista taloutta tasapainon tuntumaan ja vaikka julkinen velka suhteessa kansantuotteeseen lähivuosina laskee niin julkinen talous heikkenee vähitellen jälleen kaksituhattakaksikymmentä luvun alkuvuosista lähtien tilastokeskuksen julkaisema aiempaa pidempi väestöennuste sekä sen sisältämät aiempaa alhaisemmat oletukset syntyvyydestä ja maahanmuutosta ovat kasvattaneet myös kestävyysvajearviota kun ikäsidonnaiset menot kasvavat ja talouskasvu jää vaimeaksi syntyy julkisen talouden menojen ja tulojen välille pitkällä aikavälillä epätasapaino jonka mittaluokka on prosenttia suhteessa kansantuotteeseen tarvitsemme siksi aiempaa enemmän rakenteellisia uudistuksia uudistuksia jotka lisäävät talouden voimavaroja ja laittavat nykyiset voimavarat tehokkaampaan käyttöön tätä ei voida jättää missään tapauksessa tulevien sukupolvien kohtuuttomaksi painolastiksi arvoisa puhemies valtiontalous on saatava vahvemmalle pohjalle ennen seuraavaa laskusuhdannetta hyvinvointiyhteiskuntamme palveluiden rahoitus ei muuten lepää kestävällä pohjalla vaikka suomi lyhentää velkaa juuri nyt ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen ei meillä ole varaa merkittäviin menolisäyksiin ensi vaalikaudellakaan saati saati nyt peräänkuulutan myös työllisyysasteen nostamista vähitellen prosenttiin ja myöhemmin kahdeksankymmenen prosentin tuntumaan mikäli näistä tavoitteista jäädään tietää se jälleen miljardien velkaantumiskehitystä kun aikaisemmissa puheenvuoroissa on ollut puhetta monesti viime kaudesta ja täälläkin esimerkiksi edustaja kulmuni tästä asiasta puhui niin ajattelin että sanon tästäkin muutaman sanan viime kaudella ne jotka muistavat sen oli tilanne tosiaan finanssikriisin jälkeinen kriisistä toiseen siirtyminen meille tuli nokian romahdus joka vei meiltä yhdessä itä ja pohjois suomen metsäteollisuuden eroosion myötä muun muassa kajaanista lähti upm noin kahdeksan miljardia valtiontaloudesta ja sittenhän viime kaudella tehtiin säästöjä kuuden viiva seitsemän miljardin edestä joka tehty mitään ei tiedä mitä siellä tehtiin joka sanoo ettei tehty mitään ei tiedä mitä tehtiin meriteollisuuden hyväksi

suomessa ei tiedä mitä tehtiin esimerkiksi transtechin hyväksi kun ikään kuin pakotettiin vr ostamaan ensimmäisiä junanvaunuja sieltä nyt ne kukoistavat kaikki myös metsäteollisuus on alkanut jälleen kukoistamaan viime kaudella tehtiin myös yhteisöveron alennus jolla me teimme pohjaa sille että kasvu on mahdollista elikkä jos suhdanteessa näyttää siltä että kaudella menetettiin satatuhatta työpaikkaa ja nyt sitten takaisin ne ovat numeroina tietysti oikein mutta eivät kuvaa sitä kehitystä ja niitä päätöksiä mitä tässä on tehty elikkä me olemme kaikki kyllä pyrkineet parempaan että otetaan tämä huomioon esimerkkinä vaikka terrafame meillä aikaisemmin noin viisi vuotta sitten kainuun vienti oli muutaman kymmenen miljoonaa kolmekymmentä miljoonaa tänä vuonna terrafamen ansiosta meidän vientimme on kolmesataa miljoonaa ensi vuonna se on yli neljäsataa miljoonaa ja sitten kun tuo akkukemikaalitehdas pyörii niin se on yli kuusisataaviisikymmentä miljoonaa pelkästään yhdestä tehtaasta sen lisäksi siellä tulee olemaan muitakin esimerkiksi nyt on ensimmäisiä kauppoja mannheimiin saanut viime kaudella pelastettu transtech elikkä skodan nykyinen tehdas ja sen vienti nousee pariin sataan miljoonaan silloin itse edustan hallituksen puheenjohtajana semmoista yritystä kuin kaicell fibers joka tulee muuttamaan kainuun metsistä kuitupuuta kuitupuuta kuitupuuta tekstiiliteollisuuden vientiin ja sen vienti tulee olemaan kolmesataa viiva neljäsataa miljoonaa vuodessa näin päästään toiselle miljardille viennissä minä toivon että kaikki muutkin maakunnat lähtevät tähän mukaan kiitos

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat tänään olemme käyneet täällä hyvää keskustelua ja on ilo kuulla että elämme ylijäämäisessä tilassa ja työllisyys on nousussa ja noususuhdanne on tulossa ja sehän kuulostaa tosi hyvälle mutta välillä tuntui kun täällä kuunneltiin tätä keskustelua ja hallituksen vastauksia

kuuluisalta toteamukselta että jos teillä ei ole leipää niin syökää leivoksia tuntui sille että kun täällä korostettiin niin paljon hyviä asioita tapahtuneeksi niin sitten ne pienenpienet mitä siellä taustalla on tahtovat unohtua olen itse sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja kiinnitän huomiota nyt sosiaali ja terveydenhuollon sektoriin ja ja kyllä täytyy sanoa että hämmästelin suuresti täällä käytyä keskustelua siitä että sosiaali ja terveysvaliokunnan syy olisi se että että sotaveteraanien rintamalisien leikkaus olisi jäänyt perumatta kyllä oppositio siitä on ääntä pitänyt mutta sehän ei ole meidän käsissämme vaan kyllä se on hallituksen tehtävä jos hallitus ei hoida hommiaan siellä sote valiokunnassa tai muussakaan niin minkäs me sille voimme oppositio kyllä hoitaa hommansa tuossa edustaja simon elo hieman tölväisi ja sanoi että kun se juvonenkin on siellä valiokunnassa ollut niin kuinkas se ei ole tehtäviään hoitanut kun minä olen siellä ainoa edustaja niin aivan varmasti penkissäni istun mutta ei siellä välttämättä aina niitä varaedustajia

kannamme suurta huolta ikääntyneistä ihmisistä suomessa ja siitä että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät se on ikävä kyllä näin yksi sairastuminen vuodessa kuukaudessa aiheuttaa sen että vanhuksen budjetti menee aivan sekaisin ja hän putoaa sinne köyhyysrajan alapuolelle

lääkekorvausten kasvua olisi hillittävä ja yksi keino millä tavalla voisimme vastata siihen että ikääntyneetkin pärjäisivät siellä kodeissaan ja pystyisivät lääkkeensä ostamaan eivätkä miettimään että ostanko minä se ruuan vai leivän olisi se että lääkkeiden omavastuu poistettaisiin jaksottaisesti tai että merkittävä laskeminen tapahtuisi kahden vähätuloisimman tulodesiilin osalta

tuntuu että vuodesta toiseen ja budjetista toiseen me keskustelemme tästä perussuomalaiset esittävät että hoitajamitoituksen tulisi olla kirjattuna lakiin sillä lailla on maata rakennettava ja vain lain kautta me pystymme oikeasti tekemään vaikuttavuutta suosituksilla ei pystytä hoitamaan vanhustenhoitoa kuntoon arvoisa rouva puhemies todellakin me olemme täällä puhuneet sotesta ja kuntaliiton reijo vuorento otti kantaa ja ja ihmetteli sitä että hallitus on poikkeuksellisen vähän kyllä kertonut soten taloudellisista näkymistä ja vaikutuksista on kyllä syytä muistaa tulevaisuudessa ne sanat mitä täällä tänään monikin on sanonut erityisesti oppositiosta ja perussuomalaisista että tämä kolmen miljardin säästötavoite mikä meillä on edessämme ei tule toteutumaan

kaivo tulee olemaan pohjaton näissä kustannuksissa ja se on aivan varmasti se mikä tulee

sote uudistuksen on sanottu jo nyt vähentävän työpaikkoja naisvaltaisilta aloilta elikkä juurikin sieltä hoitajista täällä puhutaan perheuudistuksesta ja siitä että että äidit ja naiset töihin minä kannan suurta huolta siitä onko se tulevaisuuden naisen työpaikka pätkätyö ja tällaiset lyhyet työsuhteet siellä juurikin esimerkiksi tätä hoitoalaa sitten vielä pari sanaa on hienoa että tämä veteraanien asia hoidetaan ja haitta astetta pienennetään sillä tavalla että jokainen sotaveteraani pystyy saamaan valtion kustantamaa hoitoa siellä hoivalaitoksessa mutta kyllä minä erittäin paljon paheksun sitä tapaa millä täällä unohdettiin varusmiehet on hyvä asia että vuoden alusta astuu voimaan laki jolla varusmiesten lisävakuutusturva astuu voimaan mutta tällä hetkellä me olemme tilanteessa että varusmiehillä ei ole minkäänlaista lisävakuutusturvaa

vahinko ei tule kello kaulassa ja vielä ehtii tapahtua siellä ikäviä vahinkoja puhumme vammautumisista jopa kuolemantapauksista ja meillä on tuoreessa muistissa neljän nuoren varusmiehen menehtyminen elikkä korvauksia ei tule ja minä pidän kyllä tätä kohtuuttomana olen tästä laittanut viimeisimmäksi vielä presidentille tiedon ja viestin ja pyytänyt häntä että siinä vaiheessa kun hän lähtee allekirjoittamaan lakia hän vielä kerran kävisi läpi sen yhdenvertaisuusnäkökulman

edustaja harakka aloitti tänään puhumalla investoinneista ja siitä puhuuko hallitus investoinneista vai menolisäyksistä ja ajattelin jatkaa tästä teemasta aivan niin kuin edustajakollegat tässä toivovat ministeri orpo ehti jo lähteä mutta me pääsimme jo aika hyvin vauhtiin ja ihan oikeasti keskustelemaan tulevaisuudesta tulevaisuusinvestoinneista ja jopa siitä että kun puhumme kilpailukyvystä niin puhummeko aidosta kilpailukyvystä vai vain kustannuskilpailukyvystä kiitos ministerille että pikkuhiljaa alkavat ne oikeat kilpailukyvyn eväät ja elementit löytymään myös kokoomuslaiselta valtiovarainministeriltä eli kysymys ei ole vain kustannuskilpailukyvystä ja työntekijöiden palkoista arvoisa puhemies tähän liittyen haluaisin katsoa vähän pidemmälle ja siihen miltä suomi näyttää vuonna kaksituhattakolmekymmentä toki tämä liittyy siihen työhön mitä sdp on nyt tehnyt niin varjobudjetissaan kuin ohjelmatyössään kohti

tässä on mielenkiintoista nähdä että vaikka kansainvälinen talous on haastavassa tilanteessa niin samalla liiketoimintamallit muuttuvat globaalisti syntyy kokonaan uutta liiketoimintaa esimerkiksi kiertotalouteen kysymys kuuluu onko suomi siinä mukana eikö se ole haluaako se olla ja siinä mielessä olisin kaivannut budjettiin vuodelle yhdeksäntoista paljon enemmän panostuksia esimerkiksi siihen miten suomi näyttäytyy eu puheenjohtajakaudella millaisia liiketoimintamalleja olisimme voineet näyttää euroopalle ja muulle maailmalle arvoisa puhemies viime viikolla tässä salissa käytimme vain tunnin aikaa tulevaisuuskeskusteluun esimerkiksi tekoälystä digitalisaatiosta ja robotiikasta eli siitä miltä suomi näyttää ensi vuosikymmenellä silloin jo nostimme esiin sen huolen että esimeriksi alibaba

jo nyt enemmän kuin hok elanto siis liikevaihdossa mitä tapahtuu kaupassa mitä tapahtuu ylipäätään liiketoiminnoissa tarkoitan sillä sitä että tässä voi tulla paljon yllätyksiä seuraavan hallituskauden ja seuraavan neljän vuoden aikana siihen miten kansainvälinen ja kotimainenkin liiketoiminta muuttuu

edelleen totean sen että jo tämä budjetti olisi voinut sisältää niitä investointeja tulevaisuuteen mitkä sitten seuraava hallitus joutuu joka tapauksessa tekemään eli tarvitaan uudistuksia jotka ovat kokonaisuuksia ei vain yksittäisiä asioita yksittäisiä tienpätkiä yksittäisiä osia vaan kokonaissuunnitelmia se työ jää arvoisa hallitus seuraavalle hallitukselle suomi ei enää kestä tällaista massatyöttömyyttä ne kaupungit missä työttömyys enemmän ovat valitettavasti siinä tilanteessa että rahat loppuvat jossain vaiheessa oli sote malli mikä tahansa järjestämismalli mikä tahansa mitä hallitus aikoo tälle asialle tehdä jo tänä vuonna ensi vuonna seuraava hallitus on siinäkin kovan paikan edessä kasvu ei ole kuulunut kaikille nuorten asema on hälyttävä syrjäytyminen maksaa ja paljon vastaus ei voi olla että sille asialle ei voi tehdä mitään näin vain on koska se on rakenteellista työttömyyttä tai niin edelleen jokaiselle ihmiselle täytyy löytyä ratkaisu ja löytyy ratkaisu jos halutaan sama koskee tietysti turvallisuutta asiaa mistä äsken puhuimme ministerinkin kanssa turvallisuus omassa lähiympäristössä on sekin jokaisen perusoikeus arvoisa puhemies minkä takia tässä talouden isossa kuvassa esimerkiksi tuottavuus ei nouse minkä takia esimerkiksi rakennusteollisuuden tuottavuus miksi asumisen hinta ei ole kohtuullistunut mutta esimerkiksi saksassa tehdään kohtuuhintaista asumista sen takia että me emme osaa luoda kilpailukykyisiä kohtuuhintaisia kokonaisuuksia monistettavaa tuotantoa suunnittelua skaalautuvuutta sitä mitä muualla tehdään tämäkin arvoisa puhemies

miten logistiikka miten liikenne missä ovat pitkän aikavälin investoinnit miten ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ne teknologiat ne liiketoiminnat millä suomi voittaa miten jalostusarvon nostaminen miten koulutus ja osaaminen ja miten kasvun rahoituksen turvaaminen arvoisa hallitus te ette vieläkään osaa hyödyntää eu rahoitusta te ette vieläkään ole hyödyntäneet esimerkiksi euroopan investointipankin rahoituksia niin hyvin kuin olisitte voineet mutta onneksi teillä on

arvoisa rouva puhemies edustaja skinnari oppositiossa se näkyy nimittäin tuosta puheenvuorosta siitä etteikö hallitus olisi uudistanut suomea tehnyt niitä toimenpiteitä joita nostitte puheenvuorossanne esille roppakaupalla monen mielestä uudistuksia suorastaan on tehty liikaakin ja ehkä siinä on joskus ongelma että eivät uudistukset ole aina yksinkertaisia kuten tiedämme vaikka sote uudistus joka joka on monen monen vaikeuskertoimen takana mutta kaiken kaikkiaan sipilän hallitus jää kyllä ihmisten mieleen varmaan monessa asiassa mutta kun kokonaiskuvaa tarkastellaan siinä että taloudessa on tapahtunut suuri käänne olipa seuraavan eduskuntakauden hallitus minkä merkkinen tahansa se pääsee aloittamaan ihan eri pohjalta kuin nykyinen hallitus ja se antaa mahdollisuuden

ala nissilä ja laukkanen ja otetaan vielä edustaja tolppanen sitten mennään

anteeksi vain siinä oli niin paljon innovatiivisia ajatuksia ja odotuksia mutta sitten se vähän loppua kohden latistui kun hän sanoi että ei ole oikeastaan mitään tehty vaikka niin kuin edustaja ala nissilä totesi erittäin paljon on tehty ja yritetty tehdä ja huomattu että meillä on aivan suunnattomia hallinnollisia ongelmia erilaisten uudistusten kanssa koska olemme niin jumiintuneita tiettyihin ajattelutapoihin liikennetyöryhmässä joka on pohtinut viidenkymmenen vuoden päähän hankkeita ja rahoitusratkaisuja ja sitä miten suomi voitaisiin pitää liikenteenkin näkökulmasta asuttuna ja ja hyvien palvelujen ja elinkeinoelämän käytössä on käyty aivan loistavaa keskustelua tehty vertailuja pohjoismaiden kanssa ja se tuottaa erittäin hyvää materiaalia tulevalle hallitukselle

arvoisa puhemies tämä väärä suunta oli kyllä aivan oiva oiva huomio täällä nimittäin nyt puhutaan siitä että meillä työttömyys on vähentynyt ja työllisyys on kasvanut ja köyhyys on vähentynyt syntyvyys on vähentynyt mutta jostain kumman syystä lapsiköyhyys on kasvanut joku tässä tulee nyt väärästä suunnasta joku tässä yhtälössä ei täsmää eli kannattaisi ehkä katsoa noita tilastoja vähän tarkemmin mikä tässä nytten on oikein ja mikä ei yksi esimerkki on tämä aktiivimalli kovasti kiitelty työllisyyden hoitaja kun puhutaan pitkäaikaistyöttömistä joita meillä on kaksikymmentäyhdeksäntuhatta me tiedämme että kolmannes heistä ei koskaan kykene töihin tämä hallitus ei halua päästää heitä eläkkeelle eikä siirtää sosiaaliturvan piiriin vaan haluaa rangaista haluaa vähentää heidän työttömyysturvaansa koska he eivät töihin kykene se kaksikymmentätuhattakin jää työllistämättä vaikka he kykenisivät töihin

puhemies tässä nyt puhutaan siitä mitä hyvää hallitus on tehnyt ja varmasti sitäkin on mutta ei tule toistamaan sitä virhettä että me esimerkiksi kärkihankkeilla elinkeinoelämän puolesta valitsemme mitä suomi tekee sitä me emme tule tekemään vaan me yhdessä valitsemme elinkeinoelämän kanssa mitä me teemme sen lisäksi nostan esille tämän koko euroopan tilanteen mistä tekin ansiokkaasti puhuitte minä aidosti pelkään että koko eurooppa vaipuu ja vaisuuntuu alihankkijan rooliin kiina ja yhdysvallat vievät meitä koko maanosaa koko euroopan unionia eihän tämä ole vain suomen huoli vaan se on meidän tämän lisäksi myös kun te puhutte investoinneista että te olette pohtineet mutta olisitte tehneet tähän budjettiin esimerkiksi päärata voisi sanoa että suomi on sairastumassa sepelvaltimotautiin kun meidän liikenne ei vedä te laitoitte miljoona euroa suunnitteluun kun olisi tarvinnut viisikymmentä miljoonaa euroa yhden kokonaisen miljoonan löysitte pääradan suomen pääverisuonen suunnitteluun sen lisäksi vielä voi sanoa että

varapuhemies pekkarinen

ovat mukana esimerkiksi kyberteknologiat tekoäly digitalisaatio jotka ovat globaaleja kokonaisuuksia ei niistä suomi päätä yksin tarkoitan tällä sitä että meidän olisi pitänyt paljon laajemmin pohjoismaalaisittain ja eurooppalaisittain katsoa näitä kokonaisuuksia eikä sulkea ovia ja ikkunoita siten että me teemme suljettuja hankekokonaisuuksia jotka sitä paitsi päättyvät nyt kesken kauden eihän siinä ole mitään järkeä ei niissä ole jatkuvuutta

arvoisa puhemies nyt on pakko toimia ilmastotalkoissa mutta miksi hallitus jakaa avokätisesti ympäristölle haitallisia tukia fossiilisten polttoaineiden tuet ovat noin kolminkertaisia verrattuna uusiutuvan energian tukeen hallituksen tavoitteena on ylimitoitetut hakkuut jotka puolittavat metsien hiilinielut vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä se heikentää luonnon lajirikkautta ja vähentää eliöstöä tutkijoiden mukaan kaikki hallituksen ilmastotoimet vesittyvät ja päästöt lisääntyvät luonnon monimuotoisuus heikkenee historiallisen nopeasti mutta hallitus on puolittanut luonnonsuojelualueiden hankinnan määrärahan soidensuojelun täydennysohjelma on neljättä vuotta keskeytetty vaikka monet linnut tarvitsevat suoympäristöä on iso pettymys ettei valtiovarainvaliokunta lisännyt metso ohjelman tukea tarvittavalle tasolle valiokunta osoitti pienen lisätuen suo ja kosteikkoalueiden suojeluun hallituspuolueet ovat jakaneet liikenteen joululahjarahat tiehankkeisiin mielestäni tämä yli kahdenkymmenenviiden miljoonan euron lisäpotti on jaettu alueellisesti epätasa arvoisesti uudellamaalla rahoitusta on saanut vain yksi hanke riista aita välille vihti kirkkonummi turku helsinki moottoritielle se parantaa liikenteen turvallisuutta tarpeita on enemmänkin uudenmaan alueen kevyen liikenteen hankkeiden rahoitus on ollut pitkään riittämätön hankkeita on olennaisesti nopeutettava monivuotisen teemapaketin kautta se parantaisi työ ja koulumatkojen turvallisuutta sekä lisäisi arjen hyötyliikuntaa ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta liikenne on saatava paremmin raiteille uudellamaalla tarvitaan raiteita länteen itään ja pääkaupunkiseudulle rantaradalle karjaalle tarvitaan kunnostusta sekä kaksoisraiteita hankkeen ensimmäisen vaihe on espoon kaupunkirata myös porvoon suuntaan kaivataan lähijunaliikennettä hanko hyvinkää radan sähköistys on tärkeä hanke teollisuuden kuljetusten ja viennin kannalta koulutus turvaa kestävän talouden ja ihmisten hyvinvoinnin hallitus ei kuitenkaan korjaa tekemiään jättileikkauksia tieteeltä tutkimukselta korkeakouluilta ja ammattikouluilta nuoret tuntevat olevansa hukassa kun tulevaisuus näyttää kovin epävarmalta pääseekö opiskelemaan saako valmistuttuaan töitä pohtii moni helpottaisi paljon jos toimeentulo olisi turvattu mutta hallitus on leikannut historiallisen paljon opintotuesta aktiivimalli leikkaa työttömän perusturvaa vaikka olisi kuinka aktiivisesti hakenut työtä tai koulutusta työvoimapoliittista koulutusta ei ole tarpeeksi kaikkein kohtuuttomin tilanne on yli viisikymmentäviisi vuotiaille työttömille joille aktiivimalli on ollut pääsääntöisesti leikkaus suomessa on satakaksikymmentätuhatta köyhää lasta joiden perheissä on osattomuutta miltä tuntuu lapsesta joka ei pääse retkille ja harrastuksiin kavereiden kanssa emme halua lasten luokkayhteiskuntaa köyhyys syrjäyttää silti perusturvan indeksijäädytykset jatkuvat köyhimmille olennaisia tukia ei koroteta lapsiperheköyhyys kasvaa eläkeläisköyhyys kasvaa moni pienituloinen eläkeläinen miettii ostaako ruokaa vai lääkkeitä kun raha ei riitä kaikkeen tulevalle hallitukselle jää paljon korjattavaa mutta nostan vielä lopuksi muutamia asioita voi valtiovarainvaliokuntaa kiittää liki neljä miljoonaa euroa saatiin kansallispuistojen retkeilymahdollisuuksien parantamiseen joukossa muun muassa torronsuo liesjärvi urho kekkosen kansallispuisto sekä repovesi hyvin tarpeellinen on myös hanke esteettömien luontokohteiden lisäämiseksi valiokunta antaa myös miljoonan euron tuen seuroille vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten tukeen kiitän myös lisäyksestä avustajakoiratoiminnan laajentamiseen koira edistää ja ylläpitää vammaisen avustettavan fyysistä psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä yhdyn myös valiokunnan vaatimukseen että tarvitsemme krooninen väsymysoireyhtymä taudin eli taudin osalta kansalliset linjaukset tunnistamisessa ja hoidossa sekä sosiaalietuuksien myöntämisessä nyt monet potilaat ovat jääneet vaille apua ja hoitoa mikä on täysin kestämätöntä hyvinvointivaltiossa tarpeeseen tulevat myös lisäykset saamen kielipesätoimintaan ja saamen kielikaltion toiminnan turvaamiseen sekä karjalan kielen elvytysohjelman jatkamiseen pidetään huolta kotimaisista vähemmistökielistä

arvoisa rouva puhemies aika lyhyesti kommentoin keskustelua varsinaisen puheenvuoron jo

kun meillä syntyy se niin tämän kuusi miljardia kun jakaa lapsien lukumäärällä niin vuosittainen velka syntyvää lasta kohden on sadannenkahdennenkymmenennentuhannennen sellainen velkakirja laitettiin vaalikauden alussa mukaan siihen äitiyspakkaukseen lapsille taakaksi eihän näin voi tehdä kaikilla puolueillahan oli säästölistat sosiaalidemokraattisella puolueellakin oli he eivät muista sitä enää kolme plus yksi miljardia minusta on rehellistä todeta että kun tehdään budjettikehykset yhdessä niin ne ovat budjettikehykset ei niitä voi kesken vaalikauden

tämä on tietysti rajoittanut kaikkien puolueiden toimintaa myöskin se minua häiritsee niin kuin täällä on todettu että sdp oli tukemassa kilpailukykysopimusta mutta nyt sen kieltää minusta tämä on sellaista politiikkaa jota itse en pidä hyvänä puhemies tälle vaalikaudelle tehtiin ensimmäistä kertaa suomessa strateginen hallitusohjelma jossa oli selkeät kärkihankkeet työllisyyden parantaminen velkaantumisen taittaminen biotalous sote ja maakuntauudistus sekä uudet toimintatavat sitä on on toteutettu hyvin määrätietoisesti ja myöskin tuloksekkaasti politiikka ei ole koskaan täydellistä aina voidaan trollata ja arvostella mutta suurin linja on pitänyt tässä strategisen hallitusohjelman ja se on erittäin tärkeätä koska me tarvitsemme liikkumavaraa valtiontalouteen jotta voimme sitä eriarvoistumista vastaan taistella politiikkaanhan on tullut paljon retoriikkaa paljon myöskin myöskin tämmöistä tarpeetonta trollausta ja ja kyvyttömyyttä tehdä kompromisseja päätöksiä katse on liikaa aina seuraavassa gallupissa maailmallahan tilanne on huono jos katsomme italiaa siellä populistipuolueet ovat vallassa ja talous on menossa päin seiniä ranskassa joudutaan peruuttamaan uudistuksia ja siellä velkaantuminen on aivan liian iso itse asiassa nykyisen presidentin aikana kertaakaan valtion budjetti ei ole ollut ylijäämäinen ranskassa siinäkin tulee raja vastaan britanniassa tilanne on poliittisesti erittäin huono samaten ruotsissa ei tapahdu yhtään mitään yhdysvalloissa epävarmuus koko ajan lisääntyy venäjälläkin joudutaan peruuttamaan eläkeuudistusta minusta tämä kertoo toisaalta myöskin osattomuudesta ihmiset kokevat kokevat osattomuutta vaikkei aina aina siitä olisikaan kysymys ja tämä on tärkeää ottaa huomioon sen takia pitää nykyään puhua ja puhutaan mielellään osallistavasta talouskasvusta ihmiset syrjäytyvät ei yksin tulojen mukaan ja työn mukaan vaan myös ja ennen kaikkea alueellisesti myöskin koulutuksen ja ja sosiaalisen aseman suhteen ihminen voi kokea osattomuutta sen takia me tarvitsemme sellaista mukaansa ottavampaa talouskasvua mistä minä tuossa omassa puheenvuorossani puhuin ja keskustan historiallinen linja on aina siitä lähtenyt siinä

kaikkein tärkeintä on lisätyöpaikat työttömällä on kymmenkertainen riski syrjäytyä työllistyneeseen ihmiseen nähden kun ihminen saa työpaikan hänen perheensä saa tuhat euroa lisää tuloja tämä on se suuri linja mikä mikä on tärkeä tätä on tärkeää myöskin jatkaa puhemies sote uudistus totta kai pitää viedä maaliin sekään ei ole täydellinen mutta niidenkin jotka nyt täällä täällä vastustavat sitä pitäisi tiedostaa se että jos tämä lykkääntyy niin totta kai se tuo lisää menoja valtiontalouteen sote ja maakuntauudistus on välttämätöntä toteuttaa toinen asia mistä ehkä liian vähän puhutaan ja mikä on myöskin yksi ongelma ja aiheuttaa syrjäytymistä on suomalainen ruuantuotanto joka ei kannata tällä hetkellä on välttämätöntä nyt sekä eu tasolla suomessa että markkinoilla löytää ratkaisuja niin kuin nyt rupesi vuorineuvos karhinen löytämään ratkaisuja joilla tätä kannattavuutta voidaan parantaa on onnistumisen pakko viimeiseksi liikenneinfrasta tällä vaalikaudella on saatu paljon korjausvelkaan lisää mutta on sanottava että tämä tämä jää vähän vajaaksi keskusta on pitkään puhunut liikenneinfrasta uusista välineistä rahoitukseen valtiovarainministeriön

pitää liikkua tässä asiassa enemmän ei voida ajatella että että käyttömenot ja investointimenot käsitellään samalla tavalla eihän pienikään kunta tee sillä tavalla vaan valtion kannattaa tehdä kannattavia investointeja pitää hakea uusia rahoitusvälineitä jotta me voimme liikenneinvestointeja viedä eteenpäin aluekehityksen kannalta ihmisten asumisen ja yrittämisen kannalta liikenneratkaisut ovat aina olleet tärkeitä mutta koskaan ne eivät ole olleet niin tärkeitä kuin tämän päivän suomessa ja sen takia keskustan vaaliohjelmassa seuraavalle vaalikaudelle otetaan taas askel eteenpäin kiitokset

arvoisa

silloin kun ipccn raportti tuli kaikki puolueet lähtivät siihen mukaan siihen pölhöpopulismiin sanoisin sitä sillä nimellä koska meillä suomessa päästöt ovat noin promillen luokkaa mitä me saamme tälle maapalloparalle tehtyä sillä promillella esimerkkiä voidaan näyttää ja sitä on alettu näyttämään nyt hyökätään yksityisautoilun kimppuun meillä

raskas liikenne käyttää noin seitsemänkymmentä prosenttia ainakin lähes ja kolmekymmentä prosenttia jää yksityisautoilulle ja liikenteen päästöt ovat noin kaksikymmentä

joka aiheuttaa jonkin verran päästöjä kimppuun hyökätään oikein raskaammalla kädellä se tarkoittaa sitä että maaseutu tyhjenee ja sen laskun maksavat maaseudulla olevat ihmiset ja ratikkaliikenne täällä pyörii hyvin on helppo lähteä tuosta vain ja ilmasto on muuttunut mutta tuolla maallakin on pakko elää

jos nyt mennään siihen isoon possuun otetaan se kiinni niin ilta sanomissa oli juttu että thaimaan matka kun on nelihenkinen perhe aiheuttaa sinne ilmastopäästöjä yhtä paljon kuin keskivertoauto täällä sillä voi ajaa satakuusikymmentätuhatta kilometriä no joka on huolissaan ilmastonmuutoksesta

esimerkiksi täällä kansanedustaja helsinkiläinen taikka pääkaupunkiseudulta investoi ilmastonmuutokseen ja ajaa autolla lappiin tuhat kilometriä sinne tuhat kilometriä pois kaksituhatta kilometriä voit tehdä kahdeksankymmentä reissua sillä yhdellä thaimaan reissulla eikä ilmasto muutu yhtään sen kummemmaksi ja rahat jäävät kotimaahan tämä on myös taloudenhoitoa kannattaa kuunnella joskus ihan maalaisjärkeä eikä vasemmistolaisia ajatuksia niissä on vastaus joka asiaan lenin aloitti tai mikä marx se oli vastaus joka asiaan mutta missään päin maailmaa se ei ei vieläkään toimi katsokaa vaikka venezuelaa sitten vielä täällä on puhuttu syntyvyydestä on kauhisteltu sitä kun väestö vanhenee ja lapsia ei tule minulla oli kunnia kesällä käydä lestadiolaisten seuroissa ja siellä on paljon lapsia käykää katsomassa ei tarvitse tulla lestadiolaiseksi mutta kun katselee sitä menoa niin siellä osataan ei ole ongelmia ja vielä semmoinen juttu he eivät mene kortistoon eivät ole tukien varassa mistähän tämä johtuu että täällä puhutaan niin kauniita juttuja joka asiasta mutta mikään ei käytännössä toimi ulkoministeri käyttää monesti raamattua siteeraa sitä ja minä nyt siteeraan kanssa sananlaskuissa sanotaan näin laiska mene muurahaisen tykö ja katso sen menoa ja viisastu aika hyvä neuvo myös näihin kysymyksiin sitten vielä arvoisa rouva puhemies eläkeläisiin minä osaan tätä suomalaista laskutikkua käyttää en kreikkalaista se antaa semmoisen ihmeellisen tuloksen

täällä hallitsemattomasta maahanmuutosta ja niistä kustannuksista on kysytty muun muassa mattilalta mutta vastausta ei ole saatu arvio on yhdestä miljardista kolmeen miljardiin laitan viivan keskelle kaksi miljardia vuodessa meillä on viisisataatuhatta pieneläkeläistä jos tämä jaetaan niille viidellesadalletuhannelle voidaan nostaa eläkkeitä sadallaviidelläkympillä kuukaudessa normaalilla laskutikulla laskettuna perussuomalaisilla on vastaus myös tähän hoidetaan tämä homma kuntoon lopetetaan höpötys arvoisa puhemies kiitoksia

suomen kielelle koska kuuntelin suomeksi on helpompi puhua puheestanne siinä paljon asiaa jota meidän pitäisi miettiä ja siinä itse asiassa ehkä oikeudenmukaisuus ja osallistavuus se mikä saa ihmiset osallisiksi myöskin talouskasvusta eri lähtökohdista on se keskeinen asia

että olen vielä lukenut kirjaanne minun johtopäätökseni ehkä on että että tällaisen politiikan onnistumiseksi ei riitä että katsoo vain suuria linjoja joskin nekin ovat tärkeitä vaan samalla poliitikkojen pitää kyetä katsomaan niitä pienempiä vaikutuksia erilaisiin ryhmiin koska nimenomaan oikeudenmukaisuus ja osallisuuden tunne tulevat siitä että kokee että tulee huomioiduksi ihmisoikeuksista sosiaalinen hyvinvointi sosiaaliset oikeudetkin ovat osa

ne ovat olemassa pienissä paikoissa se tarkoittaa että jollei ihminen arjessa tunne että saa osallistua tähän hyvään talouskasvuun ne eivät tavallaan silloin toteudu omassa elämässä ja ihmisoikeudet eivät voi olla olemassa vain suurissa makrotalouden rakennelmissa tämä vie minut pohtimaan nimenomaan sitä että että meillä pitäisi olla parempia välineitä tehdä vaikutusarvioita eri alueille me olemme puhuneet siitä pitkään ja hallitus on kiitettävästi mielestäni ainakin lähtenyt lupaamaan että esimerkiksi agenda mukaan arvioidaan nimenomaan ilmastokriteereitä ja myöskin tasa arvon kriteereillä arvioidaan talouskasvua ja kehitystä kuitenkin esimerkiksi tasa arvon kohdalla on vielä hyvin alkutekijöissä tällainen budjetin arviointi ja aikaisemmin hallitus onkin arvioinut että että sen talouspolitiikka ei ole suosinut yhtä

nämä talouspolitiikan eri tekijät työllisyyden kasvukaan ei ole samalla tavalla kohdistunut eri ehkä tällaisista alueellisista kohtaanto ongelmista mutta on myös kun puhutaan taloudesta ja köyhyydestä kohtaanto ongelmia riippuen sukupuolesta naisilla on hyvin pitkälti vastuu hoivasta sekä perheessä että sitten julkisessa yhteiskunnassa rkpn varjobudjetissa olemmekin sen takia lähteneet siitä että että osa talouskasvun edellytyksistä on korjata se epätasa arvo joka tällä hetkellä on ja rakentaa sellaista työmarkkinaa jossa naisilla on yhtä hyvät mahdollisuudet osallistua ja antaa oma panoksensa naisjärjestöt ovat itse asiassa tehneet jo kymmeniä vuosia he ovat vaatineet että hoivavastuu jaetaan paremmin ja palkkatasa arvo toteutetaan mutta emme ole onnistuneet siksi on todella tärkeää että nyt sekä tasa arvoasiain neuvottelukunta että kaikkien puolueiden naisjärjestöt nytkis ja naisjärjestöjen keskusliitto siis nämä edustavat satojatuhansia naisia yhdessä ajavat ensi eduskuntavaaleissa perhereformia jossa todellisuudessa tapahtuu muutos ei vain vähän paremmin ja vähän enemmän vapaita vanhemmille vaan että todellisuudessa tapahtuu muutos hoivavastuiden jakoon kuusi plus kuusi plus kuusi mallin mukaan se edellyttää että siihen myös investoidaan ja ajatellaan että se on tärkeä se tulee ratkaisemaan myös eläkeläisnaisten vanhenevien naisten köyhyysongelman ainakin osittain koska hyvin suuri osa vanhenevien naisten köyhyydestä liittyy siihen että heillä

on huonompi kuin miesten eli lyhyempi ja matalammalla palkkatasolla

koko tämän vaalikauden

vaikeudesta ja haasteesta nähdä budjettia pitkäjaksoisesti ja oikeuslaitos on yksi niistä jotka koko ajan elävät jotenkin kituuttaen ja tavallaan on koko ajan riski että meidän oikeusjärjestelmä ei ei enää toimi riittävällä tasolla muutoksia on todella paljon tehty mutta jokaisen lakimuutoksen kohdalla

näin niukat voimavarat eivät pidemmän päälle kestä toivoisin että tämä on asia joka todellakin otetaan nyt sitten tulevaisuudessa tarkasteluun meillä on siellä myöskin vielä ongelmia joihin ei niin sanotusti ole ollut varaa vielä puuttua meillä on vielä paljusellejä meillä on kriminaalipolitiikka joka ei riittävästi toimi ennaltaehkäisevästi meillä on vankihuolto jossa on voimavarapula ja joka nimenomaan olisi järkevää toimintaa ei helppoa mutta hyvää sama liittyy sitten köyhyysongelmaan globaalisti ne ongelmat joita me koemme tällaisten ihmisten muuttoliikkeiden voimistuessa liittyvät köyhyyteen ja konflikteihin ja meidän täytyy panostaa myöskin kehitysavun kautta sekä rauhanvälitykseen että sitten kaikkein köyhimpien ihmisten auttamiseen jotta nämä ongelmat eivät suurene

tutkailin menneitä vuosia ja huomasin että edellisetkin varapuhemiehet ovat käyttäneet enimmillään vähän vajaa kolmekymmentä puheenvuoroa vaalikauden aikaan ja kun minulla on reilusti alle kaksikymmentä niin ajattelin että täytyy nyt parantaa kuitenkin vähän juoksua ja sanoa muutama sana itse asiassa olin aika lailla innostunut siitä keskustelusta mitä täällä päivällä käytiin aivan erityisesti olin innostunut niistä ajatuksista joita täällä esitettiin että olisihan se ollut niin hyvä että sipilän hallituksen ei olisi tarvinnut tai pitänyt leikata yhtään mistään voi että se kuulosti hyvältä että ei olisi tarvinnut leikata yhtään mitään mistään ja niinhän olisi voinut käydäkin jos kataisen ja stubbin hallitukset olisivat onnistuneet talouspolitiikassa minä palautan kuitenkin vielä mieleen miten siinä kävi nämä hallitukset kyllä sen neljän vuoden aikaan leikkasivat julkisia menoja ja ne kiristivät veroja ja vuosi kului kun kustannuskilpailukyvystä ei huolehdittu miten kävi kun seuraava vuosi tuli eteen sama juttu piti menoja leikata ja veroja kiristää sama kolmantena vuonna sama neljäntenä vuonna niin kauan kuin kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi ei töihin ryhdytty

maan tavara ei kyllä käy maailmalla kaupaksi eikä pärjää oikein täällä kotimaassakaan juuri näiden puolueiden se olisi pitänyt tajuta koska ne olivat ne poliittiset voimat jotka veivät suomen euroon ja euroelossa ei valuuttakurssin muutoksella noin vain voida näitä hommia hoitaa ja kustannuskilpailukykyä panna kuntoon ei suomen reaalinen kilpailukyky on ollut kaiken aikaa aika hyvä mutta kustannuskilpailukyky on ollut tavattoman huono näin siinä kävi kun sitten sipilän hallitus lähti liikkeelle jos se olisi jatkanut sitä tietä mitä edelliset neljä vuotta oli tultu niin kyllä oltaisiin aika surkeassa tilanteessa nyt tämä hallitus pystyy seuraajalleen tarjoamaan tilanteen jossa ei tuollaisia vastaavia miljardien leikkauksia tai ikäviä asioita tarvitse tehdä kiitos sen että sipilän hallitus uskalsi rohkeni ja osasi tehdä kilpailukykysopimuksen jolla nimenomaan suomen kustannuskilpailukykyä se oikea käsite on kustannuskilpailukyky

parannettiin ja kun kustannuskilpailukykyä parannetaan aina silloin kun kilpailukykyä parannetaan sisäisen devalvaation keinoin sehän oli sisäinen devalvaatio totta kai silloin kaikkien vyötä pitää vetää vähän kireämmälle mutta niin siinä toisessakin vaihtoehdossa ulkoisessa devalvaatiossa olisi pitänyt tehdä samalla tavalla

kirkastamisesta me kaikki tiedämme kaikki olennaiset indikaattorit voidaan sanoa että tämä hallitus siinä perustehtävässään isossa tehtävässään on onnistunut hyvin seuraavalla vaalikaudella tästä perustasta voidaan jatkaa suomalaisen kansakunnan eheyden vahvistamiseen ja rakentamiseen talouden eheys on kunnossa nyt on kansakunnan kaikkinaisen yhteiskunnallisen eheyden rakentamisen aika ja perusta siihen on tehty

uusiutuvat mihin matematiikkaan tämä perustuu luulen että minäkin tiedän verotuksesta kohtuullisen paljon sattuneesta syystä ja tuollainen matematiikka minun mielestäni ei nyt oikein pidä pidä paikkaansa aivan lyhyesti näin

suomessa arvoisa puhemies ihan viimeinen kommentti aika ei riitä tähän ilmastokeskusteluun sen enempää mutta ei se nyt ihan niinkään voi olla että meillä on nolla pilkku yksi prosenttia maailman päästöistä edustaja hakkarainen ja muut tietävät varmasti että suomessa

arvoisa rouva puhemies palaisin nyt tuohon aikaisempaan keskusteluuni sen muutama asia siinä jäi hieman kesken jatkan tästä keskeisiä ajatuksiani koskien suomen kehitysyhteistyötä valitettavasti tämän hallituksen yksi suurimpia epäkohtia on juuri kehitysyhteistyön leikkaukset tämä hallitus tulee jäämään historiaan hallituksena joka leikkasi suomen kehitysyhteistyön lilliputtisarjaan ja joka aliarvosti maailmanluokan kehitysyhteistyön rakenteet ja tekijät kiittämällä heitä neljänkymmenen prosentin leikkauksella heidän määrärahoihinsa nämä leikkaukset ovat saaneet aikaan sen että kansalaisjärjestöt ovat joutuneet sulkemaan kokonaisia maakohteita jättämään kesken projektit ja hankkeet joilla on rakennettu pysyvää muutosta kehitysmaissa ja parannettu kaikkein haavoittuneimpien kansojen asemaa tämä on tällaiselle hyvinvointivaltiolle kuin suomi kyllä todella vastuutonta toimintaa tätä ei voi missään tilanteessa hyväksyä ja uskon että kun aikanaan historiaa kirjoitetaan niin tämä asia tullaan mainitsemaan erityisesti samaan aikaan hallitus on lisännyt rahoitusta finnfundille finanssisijoituksia varten kehitysyhteistyömaihin tämä on selkeästi tämän hallituksen painopiste otetaan tätä valkokauluskehitysyhteistyötä kasvatetaan sitä näiden järjestöjen tekemän kehitysyhteistyön kustannuksella tässä talousarvioesityksessä ihmetyttää se että vaikka oli luvattu puhuttu annettu uskoa että hallitus ei unohda kun talous paranee kehitysyhteistyöjärjestöjä niin euroakaan ei tullut lisää olisi ollut psykologisestikin viisasta ottaa vaikka siitä finnfundin kymmenestä miljoonasta kaksi miljoonaa tai kolme miljoonaa tai puolet ja antaa se järjestöille jotta olisi ollut jonkinlainen oikeudenmukaisuus tässä rahanjaossa näin ei valitettavasti

sitten oikeudenhoidon alaa oikeudenhoidon voimakas uudistaminen ja oikeusistuimien vähentäminen on johtamassa suomessa oikeusturvan heikkenemiseen niin laadulliseen heikkenemiseen kuin kielellisten oikeuksien heikkenemiseen tämä tila lähentelee minusta perusoikeuksien kannalta jo hälyttävää tilaa uskon että kun on edellytetty että tätä seurataan hyvin kiinteästi niin kohta sitten pöydällemme näitä raportteja joissa kerrotaan että suomen oikeusturvan toteutumisen tila heikkenee nopeasti samaan aikaan kun käsiteltävien asioiden määrä kasvaa henkilöstöä vähennetään ja myös käsittelypaikkoja tämä yhtälö on erittäin tästä ei voi sanoa edes haastava tämä tilanne on itseään jalkaan ampuva me joudumme väkisin lisäämään näitä resursseja koska kaikki asiat puuroutuvat tuolla vaikka kuinka monta huomautusta tästä että asioiden käsittely kestää liian kauan no tästä enemmän sitten varsinaisen pääluokan puheenvuorossani arvoisa rouva puhemies hienoa on ollut se että on saanut huomata että monessa asiassa semmoinen pitkäjänteinen uudistamistyö tuo yleensä tuloksia sitten kun sitä tehdään systemaattisesti ja viedään eteenpäin mutta oikeuslaitos on sellainen laitos jonka kohdalla kaikissa mahdollisissa ei pidä antaa talouden ohjata oikeuden toteutumista jokaisen kansalaisen kohdalla vaan aina on turvattava riittävät

arvoisa rouva

tuossa taannoin käytiin keskustelua työn ja työttömän kohtaamisesta meillä on siinä todella vakavia ongelmia on ehkä kaksisataakuusikymmentätuhatta työtöntä ja kymmeniätuhansia avoimia työpaikkoja jossakin on järjestelmä pahasti vialla miksi ne eivät kohtaa helppoja ratkaisuja ei tietysti siihen ole se

työpaikat ovat usein aivan muualla kuin nämä työttömät ja silloin tarvittaisiin muuttoa ja muuttoon usein liittyy ihmisillä suuria ongelmia asuntokysymykset perheen toisen puolison tilanne lapset suvut ja sitten tämä yhteiskunnan rakenteiden johdosta tapahtunut kustannusten raju nousu monella paikkakunnalla tuolla etäämmällä jos panee asuntonsa myyntiin siitä ei saa juuri minkäänlaista hintaa hyvä jos saa aina tarjouksen ja jos sitten sattuu olemaan velkaa niin siinä on aika tavalla kiinni ja jos taas sen saa jollakin hinnalla myytyä niin sitten uudelta paikkakunnalta jossa niitä työpaikkoja olisi asunnon hankkimisen hinta joko vuokraamalla tai varsinkin

kohtuuttoman korkeaksi siihen ei ole varaa velkamäärä nousee valtavan suureksi tämä on yksi iso ongelma mutta sitten meillä on myös työvoimaan liittyvä iso kysymys tämä nuorten tilanne meillä on peruskoulun päättäneistä noin viisitoista prosenttia jotka joko eivät hakeudu toisen asteen opintoihin tai keskeyttävät ne mitä heidän kanssaan pitäisi tehdä sosiaalidemokraatit ovat esittäneet oppivelvollisuusiän nostamista se on yksi mahdollisuus en kuitenkaan näe että on että näitä nuoria joilla ehkä se into opiskella ei ole kovin korkea pantaisiin koulumuotoiseen opiskeluun pakosta se on se on aika rankka malli mutta kun he ovat alaikäisiä alle kahdeksantoista vuotiaita alle kahdeksantoista vuotiaita siis oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen niin näkisin että on kyllä mahdollista ajatella niin että heillä olisi jokin velvoite oppivelvollisuus on laissa määrätty velvollisuus ja taas sitten miehillä aikuisiässä täysi ikäisenä tulee eteen asevelvollisuus sekin on pakollinen velvollisuus miksi ei kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiaille voitaisi panna opiskeluvelvoitetta niin että nämä nuoret jotka jäävät nyt opiskelun ulkopuolelle otettaisiin tällä tavalla kiinni ja ja heidän edellytettäisiin

pitäisi olla työlähtöistä hyvin lähellä työelämää ja siinä ehkä pitäisi antaa opetusta esimerkiksi ihan tavallisen talouden perheen ja yksilön talousasioihin yhteiskunnan toimintaan vähän liikuntaa ja ehkä jotakin kieltä kielen kielen oppiminen olisi tärkeää ja mahdollisesti matematiikkaa tämäntyyppisiä aineita jotka ovat elämässä välttämättömiä ja sitten myös työhön työhön tutustumista työssä olemista tämän velvoitteen me voisimme kyllä mielestäni säätää näille alaikäisille jotka ovat käytännössä lapsia nyt he ovat valitettavasti aika pitkälti heitteillä onko meillä varaa pitää viisitoista prosenttia ikäluokasta näin ulkopuolella tämän yhteiskunnan järjestelmän se on iso kysymys ja toivon että että hallitus ja tuleva hallitus ja eduskunta vakavasti paneutuvat näiden nuorten asioihin joilla on elämä edessä ja joita me kipeästi tarvitsemme tässä väestökehityksessä myös työhön mukaan

arvoisa

tämä kuulostaa sillä budjetinkin mukaan joudumme ensi vuonna taas ottamaan edelleen kuitenkin yksi pilkku kuusi miljardia velkaa budjetti on siis sen verran alijäämäinen kokonaisuutena voi sanoa että hallituksen talouspoliittinen linja toimii kun tämä konsepti toimii niin sitähän ei kannata vaihtaa ymmärrän sen että opposition puolelta on esitetty vaihtoehtoja ja näinhän pitääkin olla mutta jos katsotaan vaikka sosiaalidemokraattien esittämää verolinjaa niin minusta tässä tilanteessa jossa me olemme pystyneet veroastetta laskemalla lisäämään työllisyyttä saamaan yritykset investoimaan saamaan talouskasvua suomeen aikaiseksi pahinta olisi se että me nyt muuttaisimme tätä linjaa ottaisimme sen linjan joka meillä oli viime vaalikaudella jolloin meillä kasvoivat käytännössä työttömyys veroprosentit ja valtionvelka minusta tärkeintä on se että voitaisiin jatkaa vakaasti tällä linjalla minusta pahaa myrkkyä on se että pelotellaan yrityssektoria sillä että vaalien jälkeen verot nousevat ja tämä aiheuttaa sellaista epävarmuutta että ei uskalleta enää investoida arvoisa puhemies tämän ison linjan lisäksi haluan ottaa esille kaksi aivan voi sanoa pientä mutta tärkeää erityiskysymystä jotka minusta ovat erinomaisia asioita tässä ensimmäinen niistä on se että haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa erityisesti hallinto ja turvallisuusjaostoa siitä että eduskuntakäsittelyssä tänne lisättiin oikeusministeriön momentille sami eli saamelaiseen kielikaltioon satayhdeksänkymmentätuhatta euroa

no niin täällä kuultiin oikeata tietoa että se meni mutta omn budjettimomentille tämä kuitenkin kuuluu kiitos teille jotka olette sitä hoitaneet voin sanoa senkin että tämä ajatus siitä että tämmöinen lisäys pitää tehdä syntyi saamelaiskäräjien ja eduskuntapuolueitten yhteisen yhteistyöryhmän tuloksena tätä on aikaisemmin rahoitettu projektiluontoisesti kysymyshän on

keskus kotusta vastaavasta toimielimestä toki paljon vaatimattomammasta mutta erittäin

on nimenomaan huolehtia saamen kielen terminologiasta normittaa kirjoitettua kieltä jakaa tietoa saamen kielistä ja ja tehdä kielenhuoltoa ja kun tämä projektirahoitus päättyi niin tarvittiin tälle rahoitusta olen tästä erittäin tyytyväinen ja kiitollinen ja ja vielä kerran haluan lausua kiitokset että tämä asia järjestyi haluan ottaa kantaa lisäksi yhteen yksityiskohtaan joka oli täällä ryhmäpuheenvuoroissa esillä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa näyttää siltä ettei ryhmästä ole täällä nyt no on täällä yksi jäsen paikalla esitettiin ilmeisesti vaihtoehtobudjettinne mukaisesti lentoveroa suomeen nyt täytyy kyllä lappilaisena edustajana todeta että kun juuri tänä aamuna sieltä lapista tänne lensin ja pystyin aistimaan sitä suurta iloa mitä ja taas kymmeniä eri kansallisuuksia kansallisuuksia edustavat matkailijat siellä siellä lapissa tunsivat kun olivat päässeet lumen keskelle ja katsomaan joulupukkia ja nauttimaan arktisesta puhtaasta luonnosta niin niin nyt kyllä tämä matkailun kehitys on ollut niin myönteistä että olisi suuri virhe jos suomi yksin ottaisi lentoveron käyttöön ymmärrän sen että meidän täytyy olla huolissamme lentämiseen liittyvästä hiilijalanjäljestä mutta tämmöinen lentovero kyllä pitäisi tehdä ainoastaan siinä tapauksessa jos maailmanlaajuisesti otettaisiin tämäntyyppisiä keinoja käyttöön se että muut maat eivät ota ja suomi ottaisi yksin tällaisen käyttöön olisi kyllä oman oksan sahaamista ja pahimmalla mahdollisella tavalla haluan tämän viestittää ja toivon että vasemmistoliitossakin harkitaan uudestaan tämäntyyppisiä keinoja ja katsotaan vähän laajemmin tätä kokonaisuutta millä tavalla me tätä ilmastokysymystäkin pystymme ratkaisemaan

arvoisa puhemies jokaisella ihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen elämään turvaan huolenpitoon ja hyvinvointiin jokainen ihminen on arvokas ja häntä tulee siten tämä tarkoittaa tekoja joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset riittävä toimeentulo tarvittavat palvelut ja mahdollisuus kehittää itseään ja parantaa omaa asemaansa yhteiskunnassa yhteiskuntaa on rakennettava siten että jokaisesta lapsesta voi tulla mitä tahansa siten että jokaisella ikääntyvällä on turvallinen olo arjessa siten että oma tulevaisuus ei ole menetetty vaikka elämässä tulee vastoinkäymisiä kuten työttömyyttä tai sairautta on meidän tehtävämme rakentaa yhteiskunta joka kantaa jokaista aivan jokaista tämän ajatuksen varaan sosiaalidemokraattinen puolue on rakentanut politiikkansa ja vaihtoehtonsa tämä on polkumme myös tulevaisuuteen jotta suomi voi menestyä kansakuntana huomennakin on yhteiskunnan oltava sellainen että jokainen voi omien kykyjensä mukaan kouluttautua työllistyä ja osallistua yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen taustasta ja varallisuudesta riippumatta arvoisa puhemies hallitus on koko kautensa ajan tehnyt politiikkaa joka on murentanut suomalaisten välistä tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta hallitus on toimillaan ja talouspoliittisilla päätöksillään kasvattanut hyvinvointi ja tuloeroja se on ollut avokätinen hyväosaisille ja kova köyhille se on leikannut eläkeläisiltä opiskelijoilta lapsiperheiltä työttömiltä ja pienituloisilta palkansaajilta se on on rajannut lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja ajanut nuoremme kaltevalle ja viettävälle tielle koulutukseen kohdistuvilla leikkauksilla nyt käsittelyssä oleva ensi vuoden talousarvio ei ole poikkeus samalla kun hallitus on yhtäältä leikannut tavallisten ihmisten toimeentulosta ja palveluista korottanut asiakasmaksuja ja ajanut monen elämän epävarmuuteen ja toivottomuuteen on se toisaalta jakanut vahvoille ja vauraille lisää avokätisten verohelpotusten kautta

kasvulle ja jotka tarttuvat riittävällä vakavuudella ihmiskunnan suurimpaan tulevaisuuden haasteeseen ilmaston lämpenemiseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen nämä ovat asioita joihin sdp esittää vaihtoehtobudjetissaan konkreettisia tekoja tässä ja nyt meille on tärkeää että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään että jokaisesta lapsesta voi tulla mitä tahansa ja että tulevillakin sukupolvilla on maapallo jolla voi elää mikä hallitukselle on tärkeää sitä moni suomalainen tänään kysyy ja aivan syystä varapuhemies pekkarinen totesi että kun rapataan niin vähän roiskuu kylmää kuultavaa niille suomalaisille jotka astuvat tänäänkin leipäjonoon hallituksen politiikan seurauksena
vastauspuheenvuoro

edustaja ala nissilä ja sitten löfström jatkaa puhujalistaa
arvoisa puhemies kyllä minä jäin murehtimaan tätä liturgiaa mitä edustaja marin tässä esitti ensinnäkin mitä tulee veropolitiikkaan meillä on edelleen raippaverot voimassa meillä on edelleen solidaarisuusverot voimassa joilla suurituloiset osallistuvat me olemme pienituloisten verotusta merkittävästi keventäneet tässäkin talousarvioehdotuksessa on eläketulovähennys on perusvähennys on taulukkovähennystä pienituloisille kun ihminen työllistyy kun on tullut satakymmentätuhatta uutta työllistä niin sen perheen tilanne paranee tuhannella

työttömällä on suurempi riski syrjäytyä kuin työllistyneellä minusta kerrankin on suomessa saatu konkreettisia tuloksia on pelastettu suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ei politiikka ole koskaan täydellistä mutta suuressa linjassa ja kaikessa on saatu kerrankin tuloksia aikaan niin että on pelastettu suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa siltä kreikan tieltä missä me

arvoisa puhemies ei tämä ole mitään liturgiaa tämä on se todellisuus missä todella moni suomalainen valitettavasti tällä hetkellä elää nämä hallituksen leikkaukset ovat kohdistuneet erittäin kovasti samoihin ihmisryhmiin opiskelijoilta on viety lähes satanen toimeentulosta eläkeläisten toimeentulosta on nipistetty monella tavalla korottamalla asiakasmaksuja vähentämällä toisaalta esimerkiksi korvauksia kyydeistä tekemällä indeksijäädytyksiä lapsiperheiltä on leikattu niin palveluista kuin toimeentulosta samoin työttömiltä ihmisiltä tämä hallituksen politiikka on on ollut erittäin kovaa tämä on se todellisuus se ei ole se kuva suomesta minkä te haluatte täällä luoda te te olette kasvattaneet ihmisten välisiä hyvinvointi ja tuloeroja tämä politiikka ei ole ollut oikein ja ihmiset voivat todella moni ihminen voi tällä hetkellä tämän päivän suomessa pahoin
otetaan vielä kaksi vastauspuheenvuoroa edustaja lohi ja edustaja semi sitten listalle
arvoisa puhemies valitettavasti minustakin tuo edustaja marinin puheenvuoro tuntui kyllä aika lailla liturgialta sen takia että siinä unohtui se kokonaisuus mitä suomessa on neljän vuoden aikana tapahtunut se myönteinen kehitys tavallaan unohtui kokonaan annettiin vain se toinen puoli on varmasti niin että meillä on aivan liian paljon ihmisiä joilla ei mene riittävän hyvin tänä päivänä mutta jos ajatellaan tilannetta mistä lähdimme ja mikä oli viime vaalikaudella niin minusta kun niitä vertaa niin tällä vaalikaudella ei kyllä kuitenkaan voi sanoa että tämä politiikka on ollut epäoikeudenmukaista jos viime vaalikaudella syntyi satatuhatta työtöntä lisää nyt on syntynyt sataviisitoistatuhatta työllistä lisää minusta tämä lisää kuitenkin hyvinvointia ja tutkimustenkaan mukaan kun verrataan ja kun katsotaan näitä hallituksen toimenpiteitä eriarvoisuus ei ole kasvanut on selvää että siellä on yksittäisiä kipeitä hankalia päätöksiä kuten vaikkapa opintotukeen liittyvä rahan leikkaus mutta vastaavasti esimerkiksi perheellisille opiskelijoille on tullut huoltajakorotuksia on pystytty takuueläkettä korottamaan

minusta edustaja marin ei puhunut mitään liturgiaa vaan ihan oikeata asiaa jos mietitään sitä että tämän hallituksen aikana kaikkia etuisuuksia on viety kolmesataa miljoonaa euroa poikkeen eläkeläisiltä ja muilta vähävaraisilta ihmisiltä jäädyttämällä indeksikorotuksia ja samanaikaisesti on annettu miljardi euroa verovähennyksiä niin jos mietitään sitä inhimillistä puolta että jos olisi päätetty vain seitsemänsataa

näitä veronkevennyksiä ja olisi annettu se kolmesataa miljoonaa köyhille ja vähävaraisille niin silloin näitä jäädytyksiä ei olisi tarvinnut tehdä kyllä tässä on ollut ihan arvovalintakysymys oikeistolla että kuinka köyhiä kyykytetään
sitten mennään puhujalistalle tässä vaiheessa voidaan debatoida välillä mutta nyt edustaja löfström olkaapa hyvä

nykyinen taloudellinen järjestelmä valtion ja ahvenanmaan itsehallinnon välillä perustuu siihen että kaikki ahvenanmaalla maksavat valtionverot valtiolle aivan kuten kaikki muutkin ahvenanmaa saa sitten takaisin nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia valtion kaikista verotuloista ongelman ydin on se että tasoitusprosenttia ei ole tarkistettu sen jälkeen kun kyseinen järjestelmä tuli voimaan yli kaksikymmentä vuotta sitten ahvenanmaa on hyvä veronmaksaja sillä työllisyys on hyvä yli kahdeksankymmentä prosenttia ja työttömyys alle neljä prosenttia viimeisimmät saatavissa olevat veroluvut osoittavat että ahvenanmaa maksaa yli nolla pilkku kuusikymmentäkaksi prosenttia valtion välittömistä veroista mutta saa vain nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia takaisin järjestelmän voimaantulon jälkeen ahvenanmaan väestömäärä on kasvanut prosentilla kun taas koko maan väestö on kasvanut kahdeksalla prosentilla on erittäin ilahduttavaa että koko maan talouden kasvun seurauksena myös könttäsumman osuus kasvaa talousarvioesityksessä könttäsumman taso ei kuitenkaan riitä kattamaan muun muassa nopeasta väestönkasvusta aiheutuneita kustannuksia sillä sillä järjestelmän rakenteesta johtuen ahvenanmaa saa saman könttäsumman riippumatta maakunnan maksujen suuruudesta tai siitä onko asukkaita kymmenentuhatta tai satatuhatta siksi ahvenanmaalla on jo pitkään tehty töitä sen eteen että könttäsumma säädettäisiin vastaamaan nykyistä todellisuutta todellisuutta itsehallinto ei kuitenkaan ole suhdannekysymys tässä on kyse siitä että itsehallintojärjestelmän on toimittava myös käytännössä valtiolla pitää siksi olla suurempi vastuu ylläpitää voimassa olevaa lainsäädäntöä ja huolehtia siitä että taloudellinen itsehallintojärjestelmä toimii myös käytännössä

arvoisa rouva puhemies erittäin hyvä että talous kasvaa ja vienti vetää elikkä euroopan ja maailman talous on kunnossa erittäin hyvä että työllisyys paranee vaikka alueellisia eroja on aika paljon tulen itse kunnasta jossa työttömyysprosentti on reilusti yli neljätoista yhä edelleen tänään on etsitty jotenkin syyllisiä edelliseltä hallituskaudelta milloin se on valtiovarainministeri joskus se on ollut pääministeri mutta muistan ketkä olivat hallituksessa ja mitä tehtiin vuonna kaksituhattakahdeksan kun bkt syöksyi yli kahdeksan prosenttia

sanottiin että tämä ei kosketa suomea talouden kokonaiskuva on yhä edelleen se että ensi vuoden budjettia tehdään velkaantumisen lisääntymiseen yksi pilkku yhdeksän miljardia euroa ollaan ottamassa lisää velkaa kestävyysvaje on yhdeksän miljardia euroa noin neljä prosenttia tämän hallituksen alkaessa se oli noin viisi prosenttia reilu kymmenen miljardia euroa hyvään suuntaan on menty mutta olisin toivonut että harppaukset olisivat olleet hieman suurempia tämä viikonloppuna tullut ilouutinen siitä että viimeistä lainaerää tältä vuodelta ei tarvitse nostaa on tietenkin hyvä mutta kun katsoo sen taakse ja kuuntelee valtiovarainministeriön ylijohtajan terveisiä niin kyse on kertaluontoisista eristä joissa on useita selittäviä tekijöitä ja yksi muun muassa on valtion omaisuuden myynti sipilän hallitus on myynyt valtion omaisuutta paljon enemmän kuin edelliset hallitukset paljon enemmän kuin edelliset hallitukset joissa demarit viimeksi olivat mukana se on surullista sillä niitä ei saada takaisin kun kerran valtion omaisuus myydään sen kartuttaminen on toinen asia sitten ei ole enää mitään mistä tulee osinkoja mutta siinähän ei seuraavaa hallitusta sitten enää tarvitse ajatella meillä talouskasvu ja ja työllisyys paranevat mutta silti suuri osa kansalaisista jätetään sen ulkopuolelle erityisen hankala on tilanne niillä jotka ovat työelämän ulkopuolella ensin työttömät joita kohtaan on osoitettu sadan päivän ansiosidonnaisen leikkaus ja sitten aktiivimalli joka luvattiin korjata mutta ei ole korjattu lapsiperheet joilta on leikattu lapsivähennys elikkä veroja on korotettu heillä veroja on korotettu plus tietenkin subjektiivinen päivähoito oikeus on rajattu opiskelijat joidenka opintorahasta on viety yli kahdeksankymmentä euroa eläkeläiset joille takuueläkkeeseen kyllä tuli rahaa mutta yli viisi kertaa takuueläkeläisten määrältä elikkä kansaneläkettä on kuitenkin leikkaus tehty plus lisätty rasitusta lääkekorvauksien ja kaikkien muiden maksujen korotuksilla huoleni on julkinen talous kokonaisuudessaan sillä kun palveluita tuottavat kunnat ja kunnilta lähtee ensi vuonnakin kaksisataaviisikymmentäneljä miljoonaa euroa niin kunnat on laitettu

maksajiksi kunnille on sanottu että että on kohtuullista kun leikataan etukäteen kunnille ajateltuja tulevia säästöjä jotka eivät todellisuudessa ole realisoituneet on kummallista että kiky leikkaukset tehdään kuntien kukkarosta kahteen kertaan tai että indeksijäädytyksiä yhä edelleen jatketaan tämä tulee näyttäytymään hetken päästä kuntien taloudessa

sosiaalidemokraatit olisivat odottaneet että vähintäänkin nyt kun talous on kerran paremmassa kunnossa olisi nähty pidemmälle olisi luotu tulevaisuutta ja tehty investointeja uudistuksia joilla pärjätään oppivelvollisuuden pidennystä varhaiskasvatuksen uudistusta perhevapaauudistusta sosiaaliturvan uudistusta verouudistusta mutta ei mitään näistä ei pystytty tekemään tällä hallituskaudella me ajattelemme että tulevaisuus tarvitsee investointeja ne investoinnit ovat infraa ne ovat tutkimus kehittämis ja investointitoimintaa ne ovat työllisyyteen satsaamista

köyhyyden vähentämistä ja osallisuuden lisäämistä ne ovat ilmastonmuutokseen vastaamista niin että voimme ajatella että se on meille menestys ei pelkkä rasite ja viimeisenä ne ovat tietenkin satsaamista koulutukseen josta täällä on ollut ihan kummallista puhetta että nyt satsataan tuhat opettajaa kun juuri lähes kaksituhatta on pistetty tämän hallituksen takia pihalle

arvoisa puhemies suomi liikkuu maailmantalouden mukana ja on paljon asioita joihin emme suoraan voi omalla päätöksenteollamme vaikuttaa mutta paljon pystymme silti tekemään jos toimimme fiksusti osaamme rakentaa puskuria yleisen taloustilanteen heikkenemisen varalle tai nousukauden koettaessa kykenemme reagoimaan nopeasti ja ja hyödyntämään kasvun mahdollisimman tehokkaasti tietoa päätöksenteon tueksi on saatavilla tänä päivänä aivan eri malliin kuin joskus menneinä vuosina tämän tulisi näkyä paremmin myös suomen poliittisessa päätöksenteossa valtion tulisi pystyä reagoimaan nykyistä vauhdikkaammin muutoksiin talouden pelikentillä suomen velkataakka on paisunut liian suureksi täytyy hallitukselle nostaa hattua siitä että budjetin menopuolta on hillitty sen verran että valtionvelkaa voidaan lyhentää myös työllisyyden osalta ollaan päästy ainakin paria edellistä vaalikautta parempiin tuloksiin kestävyysvaje on silti peikko joka vaanii seuraavassa mutkassa ja tämän kohtaamiseen ei hallitus ole suomea tarpeeksi hyvin saanut valmisteltua myös sote uudistus ja ja siihen liittyvät kustannukset ovat riski valtiontalouden näkökulmasta jo lähitulevaisuudessa talouspolitiikassa on muun yhteiskunnallisen päätöksenteon tavoin kyse arvovalinnoista mistä otetaan ja minne annetaan esimerkiksi maahanmuuton aiheuttamien kustannusten kattamiseen tämänhetkiseltä hallitukselta tuntuu löytyvän aina hyvin pelimerkkejä mutta muun muassa pienituloiselle eläkeläiselle käännetään vain selkää kuten tässä jo muut perussuomalaiset ovat korostaneet me kannatamme tavallisen suomalaisen hyvinvointia edistävää politiikkaa emme ole suuryritysten asialla ne kyllä pärjäävät ilman tehottomia yritystukia mutta miten pärjää pienyrittäjä miten pärjää köyhä pienituloinen kansalainen jolla on tilit tyhjänä puolessavälissä kuuta ja pitäisi vielä saada ruokaa ja lääkkeitä yleisesti ottaen hinnat nousevat ja asiakasmaksut kasvavat vanhempien ihmisten hyvinvoinnista on pidettävä paremmin huolta siis heistä jotka ovat rakentaneet tämän meidän hyvinvointimme hintojen nousun myötä heidän toimeentuloaan olisi korotettava me perussuomalaiset olemmekin ehdottaneet vaihtoehtobudjetissamme paljon konkreettisia siirtoja joilla voitaisiin tehdä oikeudenmukaisempaa politiikkaa arvoisa puhemies suomalainen ruuantuotanto on tärkeä asia asia niin terveyden kuin huoltovarmuuden kannata täällä tuotettu puhdas kotimainen ruoka myös työllistää eun kehyspäätös on myrkkyä maataloudellemme muistutan että jos maataloustuotanto ajetaan alas niin se ei pohjalta heti takaisin ponnahda me perussuomalaiset peräänkuulutamme hallitukselta rohkeaa ja suoraselkäistä edunvalvontaa eun maatalouspäätöksen osalta luulisi tämän hallituksen puolustavan maatalouttamme tiukemmin mutta nyt tuntuu että ollaan talonpojan tappolinjalla ja mitä on kaavailtu seuraavaksi hallitukseksi median ja julkisuuden taholta tuntuu että se on viimeinen niitti talonpojan arkkuun koulutuksen ja työelämän osalta olemme haastavassa tilanteessa koulutuksesta on tällä vuosituhannella leikattu paljon tietyille aloille on hankala löytää osaajia mikä rajoittaa osaltaan talouskasvua työpaikat ovat myös jakautuneet kartalla epätasaisesti ja tuntuu ettei hallitus ole tähän puuttunut olisi tärkeää että kaikkialla suomessa olisi mahdollisuus elää työskennellä ja yrittää olisi erittäin tärkeää että jokaisella olisi uskoa tulevaisuuteen ja joko opiskelu tai työpaikka työnteon on myös oltava aina kannattavaa kannustinloukkujen purkaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla työn arvostusta on myös lisättävä kaikki työ on arvokasta tällä hetkellä liian moni nuori kärsii masennuksesta ja muista henkisistä ongelmista juuri tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus on yksi tekijä näiden ongelmien taustalla tähän hallitus voisi vaikuttaa tekemällä ihmisläheisimpiä päätöksiä koulutus ja työllisyyspolitiikan alueilla ilmastonmuutokseen on ehdottomasti reagoitava teoin perussuomalaisten ehdottamat ilmastotullit ovat hyvä käytännön keino suojella ympäristöä tämä voisi olla myös suomelle hyvä taloudellinen mahdollisuus kun tuotanto ohjautuu vähemmän saastuttaviin maihin sen sijaan kotimaisen teollisuuden ja yksityisautoilun kurittaminen kyseenalaisin rajoituksin ei ole kohtuullista ollenkaan

strasbourgiin kovalla arsenaalilla kerran kuukaudessa se nyt varmaan tekee sitä hiilijalanjälkeä jos jokin arvoisa puhemies aivan lopuksi nykyinen sisäinen turvallisuustilanne huolettaa laajalti tämän pitäisi näkyä vielä nykyistäkin enemmän muun muassa poliisitoimen rahoituksessa myös maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka ovat sivuraiteilla hallitus ei ole kyennyt noudattamaan omia ohjelmiaan ja ja turvallisuusriskit mukaan lukien terrorismin uhka ovat huolestuttavalla tasolla siksi lopuksi kannatan edustaja savion esittämää epäluottamuslausetta hallitukselle kiitos

arvoisa rouva puhemies

tulovirrasta käytännössä yli puolet tulee ulkomailta numeraalisesti se taitaa olla vielä pikkusen alle mutta käytännössä se on yli puolet niin sieltä tulee se niin sanottu kova valuutta jolla suomen pyörät pannaan pyörimään tai pidetään pyörimässä viime vaalikauden virhehän oli se että tehtiin valtavasti valtavasti kaikenlaisia asioita ja kaikki ne sotivat kustannuskilpailukykyä vastaan pahimmillaan verojen korotukset me tiedämme tasan tarkkaan jokainen tässä salissa tai ainakin pitäisi tietää sen että verojen korotus on kaikkein karmeinta myrkkyä mitä me voimme tehdä meidän omalle kustannuskilpailukyvylle ja kansan hyvinvoinnille on totta että tällä vaalikaudella muutamia asioita on mennyt vaikeampaan suuntaan meillä on edelleen iso työttömyys sekin on vähentynyt yli sadallatuhannella aivan valtava luku me löydämme tuolta keltaisesta budjettikirjasta joitakin yksityiskohtia joihin esimerkiksi demarit ovat tarttuneet kovalla kädellä pitäen valtavaa meteliä ikään kuin koko kirja olisi väärin eihän se niin ole pienet yksityiskohdat ovat vain pieniä yksityiskohtia jotka pitää laittaa kuntoon kuntoon pikkuhiljaa sitä mukaa kuin valtion taloustilanne sallii ja nehän laitetaan kuntoon se on itsestäänselvyys mutta ei voi olla niin että me kaikissa asioissa jäisimme odottamaan maailmanparannusta itsestään kyllä se maailmanparannus on meidän itse tehtävä

eläkkeitä ensimmäinen leikkaus oli lähes puolet eläkkeistä pois ajatelkaa suomen mittapuussa mitä se se tarkoittaisi sehän olisi katastrofi kaikkien katastrofien suurin kuningas jos sen tekisimme onneksi meillä löytyy niitä vastuullisia päättäjiä jotka ottivat vastuun tästä tilanteesta ja pistivät suomen taloutta kuntoon ei sellainen savotta mene kivuitta ohi ei varmasti mene muistamme holkerin hallituksen jälkeiset ajat silloin aikanaan siitä esko ahoa on syytetty että se oli muka hänen vikansa että siinä tilanteessa oltiin kuinkahan montaa konkurssipesää hoitavaa juristia syytetään siitä konkurssipesän syntymisestä ei se sen juristin vika on niiden toimijoiden jotka sen konkurssin aiheuttivat ilmastonmuutos on tämän keskustelun toinen iso aihe metsiä on arvosteltu ja on sanottu että niitä ei saisi hakata muun muassa demarien taholta on kuultu kommentteja joiden ymmärtäminen minulle on on lähes mahdotonta jos me emme saa vuosikymmeniä vaalimaamme kansallisomaisuutta hyödyntää ja se johtaa tämän kansakunnan nälkäkuurille joka on sitten rajuista rajuin me hakkaamme tällä hetkellä sen hieman yli seitsemänkymmentäviisi miljoonaa mottia miljoonaa mottia on täysin mahdollista ja ensi vuosikymmenellä pääsemme ja hoitamalla jälkityöt hyvin ja taimikot hyvin nämäkään luvut eivät ole ylärajoja kuitenkin tällä hetkellä metsien vuotuinen lähes satakymmentä miljoonaa mottia ja kaikki tämä on tehty sotien jälkeen nytkö meidän pitäisi panna luukku kiinni ja pudottaa hanskat maahan ja ruveta ihmettelemään että miksi metsät eivät kasva no eiväthän ne kasva jos niitä ei hoideta nyt sillä tiellä onneksi olemme viisaita ja meillä on maailman paras metsäntutkimus luonnonvarakeskus entinen metsäntutkimuslaitos osaa nämä asiat hyvin ja ne tilastoluvut mitä sieltä tulee ovat täysin oikeita lukuja nekin on tässä salissa kyseenalaistettu muka viimeisten tutkimusten mukaan

laho valtaa alaa kaikki me tiedämme että sata vuotta vanha kuusikko tai seitsemänkymmentä vuotta vanha koivikko ei kasva mitään vain ja ainoastaan lahoaa siis kasvu on silloin negatiivista ja ilmastonmuutoksen kannalta vahingollista on se kummallinen ajatusmaailma että meidän pitäisi hyväksyä sellainen menettely että annamme metsiemme mädätä pystyyn meille on annettu valtava aarreaitta miksi emme sitä käyttäisi toivottavasti näistä sanoista on sen verran hyötyä että ymmärtäisimme minkälaisen kansallisaarteen kanssa me pelaamme siitä on riemua ja iloa ja hyvinvointia meille kaikille kunhan vain pystymme näkemään sen muurin yli että menestyä voi myös tuolla pohjoisessa suomessa

arvoisa rouva puhemies ensimmäisenä haluan kannattaa edustaja sami savion esitystä

tätä vastalausetta

arvoisa puhemies indeksijäädytykset ovat todellakin kipeitä ja kyllä ne osuvat sinne ikääntyneisiin ikääntyneisiin ihmisiin ja heidän rahakukkaroonsa täällä on perusteltu indeksileikkauksien mahdollisuutta sillä että takuueläke nousee no minusta se yhtälö on aivan käsittämätön

koko elämänsä työtä pitkän työuran hyvinkin raskaasti on on tehnyt vuorotyötä toiminut vaikka hoitajana tai siivoojana ja siitä saatu eläketulo on sitten niin pieni että sillä ei tahdo pärjätä eikä pärjää ja likipitäen takuueläke hipoo sitä minkä minkä tällaisesta pienestä työstä ihminen on ansainnut tämä on se kysymys mitä ihmiset tuolla turuilla ja toreilla tulevat kysymään ja sanovat että laittakaa pieneläkeläisen asiat kuntoon kyllä minä toivoisin että joku päivä me voimme täällä sanoa että eläkekarttuman saaneen yleensä juurikin pienituloinen nainen me näkisimme ja parantaisimme hänen asemaansa elikkä pieneläkeläisten asia on kyllä meidän yhteinen meillä perussuomalaisilla on esityksiä muun muassa pieni ja keskituloisille eläkeläisille painottuva

tämä olisi yksi vastaus siihen miten parantaisimme eläkeläisten toimeentuloa arvoisa rouva puhemies omaishoitajat tekevät äärettömän tärkeää työtä ja ja me olemme esittäneet että omaishoitajien tuki olisi verotonta näemme että suhteessa siihen työmäärään minkä he tekevät ja siihen mikä on heidän heidän palkkionsa siitä vaikka he tekevät sydämellä työtä olisi kohtuullista että se olisi verovapaata täällä on nostettu esiin turvallisuus ja perussuomalaiset näkevät että on äärettömän tärkeää huolehtia siitä että suomessa on turvallista kulkea ja liikkua on hyvä että oikeusministeri on tuomassa esitystä jolla seksuaalirikollisten erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden tuomioita kovennetaan mutta herää epäilys ja pelko onko se toimenpide riittävä meillähän on nyt jo mahdollisuus antaa tuomioita sieltä yläpäästä mutta niin ei vain tapahdu eli eli näiden tekojen tekijät pääsevät kuin koirat veräjästä ja tämä on kestämätöntä ei siihen olisi puututtu jo vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien perussuomalaiset ovat tehneet toimia että me saamme saamme tätä tätä rangaistusasteikkoa muutettua mutta kovin hitaasti se juna kulkee täällä ja tuntuu välillä että tärkeät asiat etenevät hitaasti sitten taas muun muassa tiedustelulain kanssa hyvin nopeasti se juna kulkee kun on asia mitä halutaan viedä eteenpäin

kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ovat näitä

epäiltyjä ja kyllä meidän tulee siihen yhteiskunnassa puuttua ja katsoa mitä me sille teemme kun kaksituhattayksitoista tulin ensimmäiselle kaudelle eduskuntaan silloin piikki oli se että kantasuomalaiset tekivät näitä tekoja lapsille ja yhä useampi uskaltautui puhumaan että on joutunut tällaisten tekojen uhriksi ja silloin siihen puutuin ja tein lakialoitteen ei siitä kukaan nostanut meteliä että

kiitos paljon meillä naisilla on ääniä ja meidän tulee ajaa naisten asioita viime viikolla yllytin täällä kapinaan porukoita että ruvetaan puhumaan naisten palkkojen puolesta mutta siitä tuli hieman vastalausetta että täällä ei saa yllyttää kapinaan hyvin tärkeitä asioita eli huolimatta siitä onko kantasuomalainen vai onko maahanmuuttajataustainen kun tekee rikoksia ja rötöksiä ja jos tekee seksuaalisia rikoksia niin niistä pitää antaa tuomio ja niistä pitää pystyä puhumaan nyt sitten kun me puhumme näistä asioista ja huomaamme tämän piikin mikä tällä hetkellä on maahanmuuttajataustaisten kanssa niin sitten sanotaan että ei näistä uskalla puhua ja että me teemme politiikkaa minun mielestäni ei kukaan voi tehdä politiikkaa kun vaatii vaatii

rikoksista tuntuvia rangaistuksia se on erittäin tärkeää tuossa ikääntyneistä jo puhuinkin mielestäni laitospaikkojen alasajo hallituksesta toiseen on on ollut kohtuutonta kaikki vanhukset ja ikääntyneet eivät eivät vanhene kodeissaan kauniisti ja ilman vaivoja ja sairauksia vaan tarvitaan hoivapalveluja ja tarvitaan tukea ja ja ympärivuorokautista hoivaa kotihoitoa on lisätty ja yhä useampi huonokuntoinen on siellä kodissaan hoitajien käsipareja ei kuitenkaan ole lisätty tämä on ihan thln tutkimuksessakin käynyt meille kaikille selväksi kiitos

arvoisa rouva puhemies minulla on tässä mukana valtiovarainvaliokunnan talousarviomietintö mielenkiintoista luettavaa varsinkin kun tähän sisältöön on päässyt tutustumaan sen valmisteluvaiheessa arvoisa puhemies tässä kuitenkin ihan muutama kommentti tuossa aiemmin edellä edustaja paatero käytti puheenvuoron jossa hän jotenkin syyllisti sipilän hallitusta valtionyhtiöiden myymisestä ja tältä osin omistajaohjauspolitiikasta on kuitenkin ehkä hyvä havaita että kun tarkastellaan vähän pidemmän ajan kautta aina yhdeksänkymmentä luvun alusta valtio

mennessä yhtiöomaisuuttaan tuollaisella seitsemällätoista pilkku viidellä miljardilla eurolla niin mikä onkaan se lista ketkä ovat siellä kärjessä ykkösenä komeilee paavo lipposen kakkoshallitus kuuden pilkku kahdeksan miljardin euron saldolla kakkosena on matti vanhasen ykköshallitus viiden miljardin saldolla saldolla jossa jossa sitten kun tarkastellaan tätä on on tuo kokonaiseuromäärä ja kolmosena tulee jyrki kataisen ja alexander stubbin hallitus jossa jutta urpilainen ja antti rinne ovat olleet valtiovarainministereinä sirpa paaterolla omalta osaltaan myös omistajaohjausministerinä on aikamoinen osuus esimerkiksi teliasoneran ja ja outokummun myynnissä neljäntenä vielä tässä kokonaislistassa on lipposen ensimmäinen hallitus kolme miljardia euroa jossa antti kalliomäki oli omistajaohjausministerinä eli sanotaan että nyt hallitus on myynyt niin hallitushan on itse asiassa tämän hallituskauden aikana toiminut niin että meidän valtionyhtiöiden omistusarvo on kasvanut viisi miljardia euroa ja ne panokset mitä taas vastaavasti tarvitaan siihen että ikään kuin laitetaan tasetta toimimaan kannattavammin ohjataan elinkeinoelämään ja siihen että me saamme työpaikkoja luotua tämä on sellainen suuri pyörä joka on käytännössä toiminut juuri näin se näkyy meidän talouselämän kautta tuloksina tänä päivänä työllisyys on parantunut meidän bruttokansantuotteemme on kasvanut vienti vetää pystymme alentamaan valtionvelan määrää nämähän ovat kaikki sellaisia lukuja joista ei voi kuin olla iloinen minä iloitsisin ihan riippumatta minkä merkkinen hallitus tässä maassa on koska minä en ainakaan ymmärrä sitä että haukkuisin koko ajan sitä kuka on yhtiön toimitusjohtajana tai vetää suomea ei ei näissä itse asiassa saa olla poliittisia rajoja oma juttunsa mutta talousfaktatkin puhuvat puolestaan mutta arvoisa puhemies ei siitä siitä nyt sen enempää tämä lienee myös keskustelunaihe jossa ei ihan loppua tule mutta kaikesta huolimatta kaikesta huolimatta nuo nuo ovat faktaa silloin kun puhutaan valtionyhtiöiden myynnistä arvoisa puhemies todellakin paljon tähän mietintöön sisältyy ja talousarvio viisikymmentäviisi miljardia on aina iso kysymys kunta ja terveysjaostossa ja liikennejaostossa kun tarkastelee tuosta eduskunnan jakovarasta kuudestakymmenestä miljoonasta eurosta yhteensä oli hieman yli puolet olen kyllä iloinen että me pystymme sijoittamaan muutamiin erinomaisiin erinomaisiin kohteisiin muun muassa ruoka yksi pilkku kaksi miljoonaa euroa sosiaali ja terveysministeriön kautta on haettavana nyt ja ja se tarkoittaa sitä että ruoka avun asema tunnustetaan ja se on sieltä sitten eri järjestöjen ja tahojen jotka tekevät tuota työtä haettavissa sitä ei ole kohdistettu erikseen yhdelle järjestölle tai joillekin tietyille tahoille veteraanien tukeminen tuossa toisella korvalla vähän kauempaa kuunneltuna onhan se jännä homma että muutamasta kymmenestä sentistä eduskunta keskustelee nyt liittyen rintamaveteraanien eläkeindeksikysymykseen sen merkitys veteraanien elämässä ei käytännössä ole oikeastaan yhtään mitään mutta sillä on merkitystä että nyt ohjataan varoja kotiin erittäin voimakkaasti ensi vuoden aikana ja totta kai myös sitten tällä tällä haitta asteen alentamiskysymyksellä on sotainvalidien puolella oma merkityksensä nämä ovat isoja asioita ja niiden puolesta kannattaa olla kyllä yhdessä ylpeitä ja iloisia vtr rahoitus oli meillä kunta ja terveysjaostossa haluan sen todeta nyt tähän yleiskeskustelun yhteyteen siltä osin että kun maakuntauudistusta ja sosiaali ja terveysuudistusta ollaan tekemässä niin on samalla kyllä äärimmäisen tärkeää miettiä että kun alun perin tuo tuo määräraha oli peräti noin yhdeksänkymmenen miljoonan euron luokkaa eli erityisvaltio osuus evo rahoitus niin nyt se on kahdenkymmenen miljoonan euron tasossa onneksi sosiaali ja terveysministeri saarikko laittoi pohjiin eduskunnan aiemmat lisäykset ja nyt sitten lisäämme tuota määrärahaa kahdella pilkku kahdeksalla miljoonalla mutta kaiken kaikkiaan olen myös huolestunut yliopistollisesta tutkimuksesta ja siitä mitä tällä hetkellä esimerkiksi juuri yliopistosairaaloiden puitteissa tehdään sille pitää luoda turvaava jatkumo myös tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies valtiovarainvaliokunnassa kuulimme syksyn aikana mittavan määrän talouden asiantuntijoita yksi mielenkiintoisimmista oli tohtori pentti pikkarainen hän kävi hyvin huolella läpi suomen talouden ja eun ja monien euromaiden taloudellisen tilanteen ja vähän globaaliakin tarkastelua hänen viestinsä oli monelta osin hyvin huolestuttava siitä minkälaiset näkymät meillä on edessä katson tässä muutamia asioita joita hän kävi läpi ensin hän totesi että italia on ajautunut erittäin vaikeaan tilanteeseen josta ei ole todennäköisesti olemassa kaunista ulospääsyä italian ottaminen euroon oli puhtaasti poliittinen päätös italia ei täyttänyt lähentymisehtoja eikä muutenkaan ollut valmis eurojäsenyyteen liittymisen yhteydessä italia lupasi että se tuo vuoteen kaksituhattayhdeksän mennessä julkisen velkansa

suhteessa bkthen sadastakahdestakymmenestä prosentista kuuteenkymmeneen prosenttiin näin ei ole tapahtunut velka on nyt yli satakolmekymmentä prosenttia italian julkinen velka on kestämättömällä uralla jos julkisia menoja kasvatetaan kasvu on hidasta tai julkisen rahoituksen kustannus nousee edes muutamalla prosenttiyksiköllä tällaisen tilanteen tällaisen tilanteen tunnistaminen voi johtaa rajuihin reaktioihin rahoitusmarkkinoilla ja synnyttää muun muassa spekulaation euroalueen hajoamisesta edessä on todennäköisesti tylyjä ratkaisuja joko italia ajautuu velkasaneeraukseen eroon eurosta hajoaa kahteen pohjoiseen ja etelään kokee rajun inflaation tai euroalueen sisäiset tulonsiirrot pelastavat italian olemmeko viime viime mainittuun valmiita maksamaan tulonsiirroilla italian kokoisen maan ja pankkien ongelmat emme varmasti siihen pysty arvoisa puhemies tohtori pikkarainen tarkasteli myös saksaa ja totesi että saksa on ongelma häiriötekijä euroalueella sen vaihtotaseen ylijäämä on kahdeksan prosenttia tosin hollannilla on vielä suurempi eli kymmenen prosenttia mutta mutta hollanti on toki pieni maa euroopan keskuspankin tilanteesta tohtori pikkarainen totesi vuonna kaksituhattakahdeksan alkaneen kriisin aikana ekpn keskeinen tehtävä on käytännössä ollut pitää euroalue koossa ekp joutuu julkisuudessa perustelemaan toimintansa hintavakauden tavoitteen saavuttamisen kautta mutta tosiasiallisesti kyse on ollut euroalueen ja euron jatkuvuuden turvaamisesta ekpn rahapoliittinen liikkumavara on ollut ja on edelleen ja tulee olemaan hyvin pitkään hyvin kapea ekp on ajettu nurkkaan se on motissa ekp on klassinen esimerkki fiskaalisesta dominanssin tilanteesta kun julkinen talous on kuralla työttömyys on suurta ja rahoitusjärjestelmä on heikossa hapessa keskuspankin liikkumavara on hyvin pieni tämä oli juuri se tilanne jota monet pelkäsivät ennen siirtymistä emuun ekpn tarve ja mahdollisuudet rahapolitiikan merkittävään kiristämiseen ovat pienet työttömyys on suurta julkiset velat ovat korkealla tasolla monet yritykset ja kotitaloudet ovat hyvin velkaantuneita euroalueen kehittyminen kohti optimaalista valuutta aluetta ja sen mukaisia järjestelyjä ei juurikaan etene

rahapolitiikan mahdollinen kiristäminen lienee helpointa tehdä nostamalla jonkin verran lyhyitä korkoja tai ohjauskorkoa ekp joutunee tavalla tai toisella suojelemaan bondimarkkinoiden toimintaa ja hintoja pitkään jatkuvaan hyvin kevyeen rahapolitiikkaan liittyy ongelmia poliitikkojen kannustimet hyvään talouspolitiikkaan vähenevät kun markkinamekanismi ei toimi ekp on antanut hallituksille aikaa toimia mutta mahdollisuutta ei ole käytetty hyväksi ainakaan täysimääräisesti varallisuusesineiden markkinoille syntyy kuplia jotka ajoittain puhkeavat tämä luo tarvetta ottaa käyttöön erilaisia makrovakausvälineitä mutta niiden käyttö ei ole aina helppoa ne antavat mahdollisuuden yrityksille heikosti tuottaviin investointeihin

italian riskit ovat ovat todella suuria arvoisa puhemies tällaisessa yhteisössä me olemme ja näkymät ekpn ja euron osalta ovat poikkeuksellisen vaikeat ja ehkä jopa synkät
edustaja salonen on poissa anteeksi tässä on sellainen kulma josta

ehkä se on sana joka jollain tavalla kuvaa myöskin tätä tätä puheenvuoroani suomen taloudessa on eletty suhdannehuippua tänä vuonna ja hyvä niin jokainen päättäjä tietää euroalueen ja maailmantalouden tärkeyden suomen talouden talouden osalta suomen talous ei ole omassa kuplassaan ja onneksi olemme viimein päässeet kiinni talouden elpymisestä maailmalla kuitenkaan keskimääräinen palkansaaja ei ole talouden suhdannehuipuista päinvastoin koulutuksesta peruspalveluista ja kuntien rahoituksesta on leikattu siis niistä palveluista jotka näkyvät kaikista eniten tavallisen ihmisen arjessa samalla hallituksen toteuttamat veronalennukset ovat kohdistuneet siten että ne hyödyttävät eniten kansainvälisiä sijoittajia sijoittajia eivät tavallista suomalaista hyvinvointiyhteiskuntamme rahoittavan veropohjan uudistamisen eteen tehdyt toimenpiteet ovat jääneet tällä

hyvin laihoiksi tarvitsemmekin nyt laajoja veroreformeja on selvää ettei pitkän aikavälin vakaa talouskasvu voi perustua talouspolitiikan pikavoittoihin ja lyhytnäköisiin ratkaisuihin menestyksen takana suomessa on aikaisemminkin piilenyt eriarvoisuuden torjuminen ja siellä se piilee myöskin nyt riittävä osaaminen ja koulutuksen taso ovat tärkeitä tästä ei hallitusta valitettavasti voi nyt kiittää koulutuspolitiikan tilanteesta paljon se että suomi on tällä hetkellä tilassa jossa lähes viisitoista prosenttia ikäluokasta jää ilman toisen asteen koulutusta jos tulevien sukupolvien koulutustaso on jäämässä aiempia matalammaksi olemme todella pahassa pulassa nimittäin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana työmarkkinoilta on kadonnut reilut kuusisataatuhatta työpaikkaa joihin on riittänyt perusasteen koulutus koulutuspolitiikan eriarvoistuminen uhkaa aiheuttaa tuhoa jopa sadantuhannen alle alle kolmekymmentä vuotiaan ihmisen tulevaisuudelle sillä juuri niin moni nuori on jäänyt ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa

ongelma on hälyttävän korostunut tarvitsemme suuria tekoja ja visioita tulevaisuuden puolesta sitä olisivat esimerkiksi aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle aseteelle lisäksi leikkaukset ammatilliseen koulutukseen ja yliopistotasoiseen tutkimukseen ovat olleet lyhytnäköisiä vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa tulevaisuusinvestointeja ovat panostukset kansalaisten osaamisen kasvattamiseen arvoisa puhemies työttömyys näyttää kääntyneen laskuun se on tärkeä asia toisaalta samalla pitkäaikais ja rakennetyöttömien määrät ovat edelleen merkittävän suuret hallituksen toimenpiteet pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi ovat olleet lähinnä rankaisuja työttömyysturvan leikkaukset ja aktiivimalli ovat olleet vaikutuksiltaan epäreiluja ja epäoikeudenmukaisia sen ovat todenneet sekä thl että euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea selvityksessä suomalaisten työttömyysturvan taso on arvioitu riittämättömäksi te toimistojen henkilökohtaisia palveluita onkin pikaisesti kehitettävä lisäksi kuntien työllisyyskokeiluja on jatkettava suomi tarvitsee jokaisen ihmisen panostusta yhteisen tulevaisuuden eteen eikä meillä ole varaa menettää ainuttakaan ihmistä sen takia että epäonnistumme yhteiskuntana pitämään heidät mukana siksi eriarvoisuuden torjumisen tulisi olla aina talouspolitiikan kärkenä ei sen kasvattaminen arvoisa puhemies kuntaliiton kuntatalouden apulaisjohtaja reijo vuorento arvioi muutama päivä sitten että sote uudistus voi lisätä valtion kustannuksia jopa runsaat runsaat miljardi euroa vuodessa kymmenessä vuodessa lisäkustannukset olisivat kymmenen miljardin luokkaa useat asiantuntijat ovat varoittaneet hoitopolkujen pirstaloitumisesta kun palveluita pilkotaan voidaan menettää esimerkiksi alueellisesti tärkeitä sosiaali ja terveysjärjestöjen toimintoja tämä vaikuttaa alueen asukkaiden hyvinvointiin heikentävästi sote uudistusta tarvitaan mutta se ei missään nimessä saa tarkoittaa sitä että kaikki hyvä ja toimiva täytyisi rapauttaa kuntien rahoitusta on tällä vaalikaudella leikattu peruspalveluiden ja vanhuspalveluiden osalta nämä leikkaukset vaikuttavat suoraan osaamisen ja asiantuntemuksen heikentämiseen ja sitä kautta palvelun laatuun hoitoonpääsyä voitaisiin aidosti parantaa siten että resursseja ja käsipareja lisättäisiin sinne missä niitä eniten tarvitaan siksi perusterveydenhuoltoon tulisi lisätä tuhat lääkäriä ja hoitajaa parantamaan vastaanottopalveluja

arvoisa herra puhemies suomella paremmin kuin aikoihin olemme taas mukana maailmantalouden kasvukäyrällä vuoden kaksituhattakahdeksan romahduksen jälkeen meni kuitenkin aivan liian pitkään että pääsimme taas kärryille mukaan hallitus on nyt tehnyt oikeanlaisia toimia purkanut sääntelyä helpottanut työllistämistä parantanut kilpailukykyä eri toimin alentanut tuloveroa ja niin edelleen nämä kaikki ovat toimia joiden yhteisvaikutuksesta olemme talouskasvussa nyt mukana voi sanoa että hallitus on saanut paljon aikaan ei koko kunnia kuulu pelkästään hallitukselle kuitenkaan voimme kiittää myös kilpailukykysopimusta ja niitä toimijoita jotka edistivät sen syntymistä suuri kiitos kuuluu myös suomalaisille palkansaajille suomalaisille yrityksille työttömille myös eläkeläisille jotka kaikki ovat joutuneet kantamaan kortensa kekoon ja moni venymään aika lailla yhdessä on suosta noustu on jo ennusteita talouskasvun hidastumisesta positiivinen talouskehitys saadaan jatkumaan mikäli jatkamme tällä hallituksen uudistusten norminpurun ja kilpailukykyä parantavien toimien tiellä pitää lisätä paikallista sopimista työllisyysaste pitää saada yli seitsemänkymmenenviiden prosentin ja korkeammaksikin ihmiset on saatava töihin ja sosiaaliturvajärjestelmää muutettava siten että työnteko on aina joutenoloa kannattavampaa sosiaaliturvan on oltava vastikkeellista jos emme tällä uudistusten tiellä jatka on kyyti varsin kylmää seuraavan taantuman ja laman vääjäämättä ennen pitää tullessa siksi tiukkaa taloudenpitoa ja rakenteiden uudistamista on jatkettava sen olemme lapsillemme velkaa

tähän loppuun vain muutaman kommentin ja korjauksen tehdä kun olin tuolla työhuoneellani ja kuuntelin tätä keskustelua vihreiden puheenvuorossa todettiin itse asiassa se oli minun puheenvuoroni missä näin totesin että

tuet fossiiliselle energialle ovat kolminkertaiset verrattuna uusiutuvan energian tukiin kun tätä täällä epäiltiin niin haluaisin nyt korjata tämän asian elikkä näin juuri on fossiilisen energian verotuet jotka sisältävät dieselpolttoaineen alemman verokannan pois lukien henkilöautojen käyttövoimaveron työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn alemman verokannan ja turpeen alemman verokannan fossiiliselle energialle verotuen muodossa

kun taas uusiutuvan energian tuet jotka sisältävät temin energiatuen uusiutuvan energian syöttötariffin sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämisen ja uusiutuvan energian preemiotuen ovat luokkaa kolmesataaviisikymmentä miljoonaa elikkä toden totta kolminkertaisesti saavat tukea nämä fossiiliset

käyttöön niin kuin valtaosa suomalaisista haluaa että lentolipussa maksettaisiin myös ilmastoperusteisesti lentovero on yleisnimi palkkioista ja viranomaismaksuista joita lentomatkustaja joutuu maksamaan lentolippunsa päälle ja tällainen on käytössä nykyään yli kolmessakymmenessä maassa ruotsi on varmasti tutuin ja se on nimenomaan tällainen ilmastoperusteinen mutta on joukko muita maita kuten australia itävalta

arvoisa puhemies jatkan hiukan tuosta edustaja mikkosen puheenvuorosta ja kerron edustaja hoskoselle joka joka täältä pöntöstä kritisoi vihreiden vihreiden politiikkaa että että me vihreät olemme huolissamme hallituksen toimeenpanemista hakkuista ja niiden kasvattamissuunnitelmista sen vuoksi että suomen pitäisi päinvastoin

kasvattaa kasvattaa nielua eikä pienentää sitä ei vaan hallitus on kasvattamassa kasvattamassa hakkuita niin voimakkaasti että se tekee tyhjäksi kaikki vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä suunnitellut päästövähennykset on todettava että huolimatta siitä ipcc raportista jonka olisi pitänyt herättää meidät kaikki hallitus ei ole kiristämässä ilmastopolitiikkaa vaikka aika on käymässä ihmiskunnalta vähiin täytyy sanoa että kun tänään kuuntelin ryhmäpuheenvuoroja niin ihmettelin kyllä hallituksen tempoilevaa politiikkaa koulutuksessa keskustan ryhmäpuheenvuorossa taidettiin sanoa että että hallitus on lisäämässä ammatilliseen koulutukseen tulevina vuosina satoja uusia opettajia mutta ihmettelen kyllä että kun te tällä vaalikaudella kuitenkin olette vähentäneet esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta kai peräti tuhatkuusisataa opettajaa ja jättäneet ammatillisessa opetuksessa olevat nuoret aika lailla oman onnensa nojaan niin mikä tämä idea tässä oli olette kuitenkin tällä vaalikaudella leikanneet koulutuksesta jo noin yhdeksänsataa miljoonaa eivätkä tällaiset pienet laastarit jotka joka tapauksessa jättävät saldon miinuksen puolelle enää enää kyllä tätä kokonaistuhoa riitä pelastamaan on hyvin huolestuttavaa se että että suomessa on nuoria ilman ilman työpaikkaa koulutusta tai mitään mitään paikkaa ja ja heidän määränsä jos vertaa viime kauteen elikkä esimerkiksi vuosiin kaksituhattayksitoista ja on tänä tänä vuonna suurempi kuin tuohon aikaan eli kyllä hallituksen politiikalla on valitettavasti tehty nuoria syrjäyttävää politiikkaa jos ihan tilastoja katsotaan no pääministeri sipiläkin on viime aikoina myöntänyt että että taisi tulla leikattua tällä vaalikaudella liikaa minun on kuitenkin vaikea uskoa että hallitus olisi ihan vahingossa leikannut köyhiltä jos katsoo teidän politiikkaanne niin ensi vuonnahan te jatkatte näitä köyhiin kohdistuvia leikkauksia vaikka talous on kasvussa eli voisi päätellä että te olette tehneet aivan tietoisen arvovalinnan tämä on kylmää politiikkaa hallitukselta ei paljon auta jos myönnetään että on leikattu liikaa jos ei korjata suuntaa itse asiassa jos muistelee neljä vuotta sitten ensimmäisenä vuotenanne pääministeri sipilä sanoi että hallitus ei aio tehdä vaikutusarviointeja etukäteen vaan hallitus päättää ensin ja arvioi sitten vasta mitä mitä on päätetty jos arvioi ja totisesti täytyy sanoa että tämän lupauksen hallitus on pitänyt tuossa noin kuukausi sitten ilmestyi suomen akatemian tutkimusryhmän tekemä selvitys siitä miten hallituksen päätökset ovat kohdistuneet eri ihmisryhmiin ja miten ne ovat kohdistuneet erityisesti naisiin ja miehiin tämän hallituksen itsensä tilaaman selvityksen mukaan hallituksen leikkaukset ovat kohdistuneet kipeämmin naisiin kuin miehiin elikkä naiset ovat hyötyneet vähemmän hallituksen politiikasta kuin miehet ja lisäksi naisten köyhyys on kasvanut enemmän kuin miesten köyhyys tällä vaalikaudella jos vertaa viime vaalikauden politiikkaan jolloin vihreät olivat hallituksessa niin silloin sosiaalietuuksiin tehtiin muutoksia jotka paransivat pienituloisten mutta tällä vaalikaudella vuodesta kaksituhattaviisitoista tähän vuoteen istuva hallitus on keskustan johdolla tehnyt pienituloisia kurittavaa politiikkaa ja tämä on hyvin hyvin ikävää maksuhäiriömerkinnät ovat hälyttävästi nousussa leipäjonossa käyvien ihmisten määrä on kasvanut ja niiden ihmisten määrä jotka ovat pysyvästi ja pitkittyneesti toimeentulotuen tarpeessa ja on kasvussa ja kaiken lisäksi te olette kurittaneet erityisesti niiden ihmisten asemaa jotka ovat kaikkein pienimmän työttömyysturvan varassa te olette kurittaneet köyhimpien lapsiperheiden asemaa ja te olette leikanneet erityisesti opiskelijoilta niiden ihmisten määrä jotka joutuvat säännöllisesti turvautumaan ruoka on kasvanut lopuksi haluan sanoa että helsinkiläisenä ja itähelsinkiläisenä kansanedustajana olen erityisen pettynyt hallituksen asuntopolitiikkaan asuntoja asuntoja tukeva politiikka on jätetty toteuttamatta ja esimerkiksi helsingissä kaikkein suurin tekijä työttömyyden jälkeen on asumisen kalleus miten hallitus on tähän vastannut olette vastanneet siten että olette siirtäneet asumistuen vuokraindeksistä kuluttajaindeksiin mikä paitsi laskee asumistukea tällä vaalikaudella myös tuottaa sellaisen rakenteen että se pidemmällä aikavälillä laskee jatkuvasti merkittävästi asumistukea eli tätä kautta te te olette luoneet rakenteen joka tulee tulevina vuosinakin lisäämään köyhyyttä suurissa kaupungeissa ellei sitten seuraavissa hallitusneuvotteluissa tätä asiaa korjata ja jos vihreät ovat hallitusneuvotteluissa niin se kyllä korjataan

puhemies

myös perussuomalaiset kantavat suurta huolta siitä että hyvin moni nuori voi tänä päivänä pahoin ja ja jopa neljänneksellä on diagnosoitu mielenterveyden ongelmia ja huolimatta siitä että panostuksia nuorisotyöhön tehdään emme ole onnistuneet siinä että että saisimme asioita parempaan kuntoon tukiverkkoa puuttuu ja varsinkin jos ei sitä sieltä omasta kodista löydy niin mistä sitä sitten löytyisi me perussuomalaiset toivomme ja ja haluamme ja vaadimme sitä niin kuin varmasti kaikki täällä että kiusaaminen kiusaaminen loppuisi niin kouluissa kuin niin kouluissa kuin työpaikoilla kuin kaikkialla me olemme esittäneet muun muassa koulurauha asiamiehiä ratkaisemaan kiusaamisongelmia kouluissa ja samalla myös nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäiseviä toimia muun muassa harrastustakuuta turvaamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle ainakin yhden mieluisan harrastuksen

tukihenkilöksi siinä vaiheessa jos eivät terveydenhuollon resurssit siellä riitä elikkä jos koululääkäreitä tai terveydenhoitajia koulukuraattoreja psykologeja ei ole tarpeeksi niin joku jolle puhua se joku jolle puhua yksi ihminen voi pelastaa nuoren nuoren maailman ja elämän ja ja olisi hyvin tärkeää että me me

täällä turvallisuudesta jo edellisessä puheenvuorossa puhuin ja ja haluan kyllä kiinnittää edelleen huomiota siihen että ensi vuosi tulee olemaan toinen vuosi kun hallitus kohdistaa resursseja laittomasti maassa oleskelevien terveydenhuollon palveluihin toki ymmärrämme sen että kun on kun on sairas ja tarvitsee antibioottikuurin se on ihan hyvä että sen saa näin vältämme myös sairauksien leviämisen ja ja epidemiat ja se on inhimillisesti oikein sen hoitajana toki allekirjoitan ja ymmärrän mutta en ymmärrä sitä minkä takia näiden henkilöiden jotka palveluja saavat ei välttämättä tarvitse nimeään kertoa ja esimerkiksi se rekisteröinti puuttuu esitimme muun muassa lausumaa siitä että nämä ihmiset jotka saavat yhteiskunnalta palveluja elikkä asuminen lääkitys ruoka siis laittomasti maassa oleskelevat ne henkilöt joista me emme tiedä mitään rekisteröitäisiin jotta me tietäisimme keitä he ovat ja kyllähän se lausuma täällä salissa sai kannatusta muun muassa vihreistä tuli kannatusta sille ja oli tosi hienoa huomata että että se idea ja ja ajatus siinä ymmärrettiin että oikeasti sillä että tiedetään kuka käy missäkin kuka hakee mitäkin palveluja käykö toimeentuloa hakemassa ja että että me tietäisimme mitä suomessa

ennaltaehkäisevä ote rikollisuuteen ihmiskauppaan kaikkeen mitä kaduilla saattaa tapahtua kun me emme tiedä emmekä me näe eli eli kyllä meidän tulee tehdä täsmätoimia ja ennaltaehkäisevästi lähteä liikkeelle ja näitä näitä me olemme sitten esittäneet täällä on puhuttu asumisesta mikä on erittäin tärkeä asia ja minä aina mietin kun me puhumme kohtuuhintaisesta asumisesta että mikä se kohtuuhintainen asuminen itse asiassa on paljonko on vuokra paljonko ovat asumiskulut että voidaan sanoa että nyt se on kohtuuhintaista ja mikä olisi edullista asumista meidän perussuomalaisten tavoitteena on että jatkossa asumiskustannukset eivät vie yli kolmannesta kotitalouksien tuloista meillä on myös asumisohjelma joka sisältää useita toimia hillitsemään asumisen kustannuksia ja parantamaan elämisen laatua nuoret jotka opiskelevat saapuvat pääkaupunkiseudulle on erittäin tärkeää että hallitus pitää siitä hyvän huolen että asuntotuotantoa riittää ja heille heille riittää asuntoja kuin myös se että ikäihmiset saavat esteetöntä asumista muun muassa vanhojen talojen hissien korjaaminen ja sinne kohdistetut resurssit ovat erittäin ja tervetulleita juuri näin tulee huomata että ihmiset vanhenevat ja asunnotkin vanhenevat ja niihin tarvitsee sitten sitten sitä resurssia täällä keliakiakorvaus poistettiin taannoin se on asia mikä kyllä tulee usein vastaan ihmiset kysyvät mitä hallitus aikoo tehdä ruokavaliokorvauksen palauttamiselle keliakiaa sairastaville se on kyllä tärkeä asia ja toivoisin että sitä voisi hallituskin jossakin vaiheessa miettiä ja sen kenties palauttaa koska ruokakustannukset ovat keliakiaa sairastaville suuret ja ja kohtuuttomat lopuksi vielä vanhusasiamiehestä jo viime kaudella me perussuomalaiset ja myös itse allekirjoittanut olemme tehneet toimia sen eteen että me saisimme vanhusasiavaltuutetun vanhusasiamiehen millä nimellä häntä ikinä kutsuisimmekaan seuraamaan vahtimaan katsomaan meillä on vanhuslaki ja se ei lakina yksinomaan riitä on tärkeää että sen toteutumista myös seurataan ja vanhusasiamies olisi yksi mahdollinen henkilö siihen kiitos

arvoisa puhemies lastensuojelun tila on suomessa edelleen asia joka herättää huolta ja eriarvoisuutta viimeaikaiset etuusleikkaukset ja varhaiskasvatuksen heikentäminen lastensuojeluilmoitusten määrä kunnissa on on ollut kasvussa ja samalla sosiaalityöntekijöitä ei ole ollut riittävän paljon siksi sdp on omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt lisäresursseja myös lastensuojeluun samalla on huomioitava että vanhushuolto on myös yksi kaksituhattakaksikymmentä luvun tärkeimpiä kysymyksiä ennustan että ensi kaudella eduskunta tulee keskustelemaan vanhustenhuollosta ennätyksellisen paljon kunnissa on jouduttu säästöpaineiden alla kohtuuttomaan tilanteeseen ja samalla kun ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa vanhuspalveluissa taistellaan niinkin oleellisista asioista kuin henkilöstön riittävyydestä vanhustenhuollossa työskentelevien osaamistasosta on huolehdittava ja siksi ei ole hyväksyttävää politiikkaa että vanhuspalvelulain säädöksiä kevennetään jos hoitohenkilöstön osaamistason vaatimuksia lasketaan niin on selvää että hoidon laatu ja asiakasturvallisuus myöskin heikkenevät asiakasmaksukattoja on yhdenmukaistettava ja kohtuullistettava siten ettei yksikään pienituloinen tai paljon sairastava joudu tinkimään omasta terveydenhoidostaan myös vastaanottomaksut terveyskeskuksen lääkärin ja hoitajan vastaanotolla tulisi poistaa tutkimusten mukaan valinta lääkkeiden ja ruuan välillä on valitettavasti tällä hetkellä aivan liian monen yli vuotiaan suomalaisen arkea kyseisessä ikäluokassa hoivaköyhyysaste on nimittäin kaksikymmentäkuusi prosenttia on myös todettava että vuonna kaksituhattakuusitoista lähes neljäsataatuhatta sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksua päätyi ulosottoon liian korkeat asiakasmaksut ovat merkittävä eriarvoistumisen tekijä

arvoisa puhemies edustaja lohi oli täällä aikaisemmin huolissaan vasemmistoliiton kannasta liittyen lentoveroon mutta haluan lohelle todeta että ei tarvitse olla huolissaan moni suomalainen on samaa mieltä vasemmistoliiton kanssa lentoverosta ja pikemminkin voisi kysyä miksi lentoliikenteen pitäisi olla aliverotettua niin kuin se nyt on jos verrataan lentämistä esimerkiksi autoiluun niin autoilu on kuitenkin monin paikoin pakollista suomessa mutta lentäminen hyvin harvoin sitä on parasta olisi tietenkin että lentoliikenteelle säädettäisiin globaalisti vero tai maksu mutta sitä odotellessa suomen olisi kuitenkin hyvä valmistella oma mallinsa fiksu lentomaksu perustuisi päästöihin ei pelkkiin kilometreihin sillä silloin tulisi taloudellinen energiatehokkaampia lentokoneita ympäristöystävällisempiä polttoaineita ja lentää myöskin ilmaston kannalta suotuisammalla korkeudella edustaja mikkonen täällä jo totesikin hyvin että lentovero ei ole mikään kummajainen vaan käytössä useissa maissa jo tälläkin hetkellä ja kyllä minäkin olisin enemmän huolissani ilmastosta ja lapin valkeista hangista jotta niistä vielä tulevaisuudessakin olisi matkailijoille ja meille suomalaisille iloa edustaja hoskoselle haluan todeta tuosta tuhannen lääkärin ajatuksesta mistä muun muassa sosiaalidemokraatit ja itsekin sitä kannatan lämpimästi se maksaa mutta mitä maksaa sote uudistus sitä ei tiedä tällä hetkellä kukaan mitä se tulee suomalaisille maksamaan mitä asiakkaat joutuvat maksamaan tulevaisuudessa lääkärikäynnistä takuulla on halvempaa hoitaa oikea aikaisesti perusterveydenhuollossa nämä ihmiset ja se on myöskin inhimillistä ihmisten kannalta ihmisten pitää päästä hoitoon jonoista ja se maksaa ja siitä meidän pitää olla myöskin valmis maksamaan ehkä tässä kysymys onkin siitä halutaanko hoitaa tämä resurssilisäys yksityisen vai julkisen sektorin kautta itse olen sitä mieltä että perusterveydenhuollon resursseja parantamalla meillä olisi erittäin hyvä ja kustannustehokas mahdollisuus saada terveydenhuolto kuntoon suomessa
arvoisa puhemies onpa näköalatonta ja surullista tulevaisuudenkuvaa ja politiikkaa jos täällä edustaja hoskonen toteaa että mitä maksaa jos meidän sairaat hoidetaan sairaat hoidetaan hoitamattomuus on kallista se että hoitoon tullaan liian myöhään on kallista se tälle yhteiskunnalle maksaa ei se että ihmiset hoidetaan ajoissa edustaja hoskonen laskeskeli että kymmenen lääkäriä kymmenessä vuodessa on yksi pilkku kaksi miljardia totesin puheenvuorossani myöskin että kuntaliiton kuntatalouden apulaisjohtaja on laskenut että teidän sote uudistuksenne maksaisi kymmenessä vuodessa kymmenen miljardia euroa siis kymmenkertaisen määrän ja te täällä olette syyttämässä meitä siitä että olemme ajamassa valtiotalouden perikatoon sillä että esitämme tuhatta lääkäriä lisää jotta ihmiset pääsisivät hoitoon lyhytnäköistä mielelläni minä kuulisin nyt sitten edustaja hoskoselta millä näitä säästöjä tehdä paljastakaa suunnitelmanne onko suunnitelmanne se että ihmisiä ei hoideta vai onko suunnitelmanne se että asiakasmaksuja nostetaan nostetaan lisää ja niin että sitten vain osalla ihmisistä on varaa itseään hoidattaa jossainhan täytyy piillä jonkunnäköinen suunnitelma jos asiantuntijoiden mukaan kustannukset sote uudistuksesta ovat näin isot ja samanaikaisesti kuitenkin virallisissa tavoitteissa sote uudistuksesta pitäisi syntyä säästöjä no mitä tulee sitten pienituloisuuteen ja eriarvoistumiseen niin eläkeläisistä minä olen huolissani eläketurvakeskuksen mukaan lähes kolmasosa eläkkeensaajista elää virallisen köyhyysrajan alapuolella näistä minimieläkkeen varassa elää yli satatuhatta pienet paikkaukset eivät enää auta ja kun on myöskin nostettu sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja heikennetty lääkekorvauksia kelan matkakorvauksia nämä eläkeläiset ovat todella tiukassa tilanteessa indeksitarkistukset ovat jääneet tekemättä kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen sen vuoksi pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa on parannettava siten että kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteensovitusta korotetaan ja myöskin takuueläkettä korotetaan vielä tästä hallituksen korottamastakin lisäksi palveluasumisen maksujen perusteita on yhdenmukaistettava selkeiksi jotta ihmiset tietävät heidän maksunsa perusteet näin ollen en siis kannata tätä hallituksen budjettiesitystä ja yhdyn eduskuntaryhmäni esitykseen
arvoisat edustajat muutamia jotka käyvät tätä keskustelua tästä eteenpäin en myönnä vastauspuheenvuoroja vähään aikaan koska varsinainen puheenvuoro tulee sieltä tästä poiketen nyt vastauspuheenvuoro edustaja hoskoselle joka ei tätä viestiäni kerennyt kuulla ennen kuin vastauspuheenvuoron pyysi

arvoisa puhemies ikäihmisten hoidon ja hoivan taso ei ainakaan suomessa ole niin korkealla tasolla kuin edustaja hoskonen kenties antoi puheenvuorossaan ymmärtää kotihoidon tilanne on esimerkiksi monin paikoin katastrofaalinen ja kotona on ihmisiä joiden oikea asumispaikka ei ole enää koti on epäinhimillistä että tälläkin on suomessa lukuisia muistisairaita yksin asuvia ihmisiä jotka eivät muista syödä tai juoda tai jotka eivät tiedä mitä vessassa tehdään tai miten puhelinta käytetään ja kuitenkin he ovat siellä kotona yksin

esimerkiksi muistisairaus on edennyt tiettyyn vaiheeseen me tarvitsemme lisää yhteisökoteja joissa muistisairaat saavat kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa hoitoa ja hoivaa mutta me emme tarvitse niitä perinteisiä laitoshoitopaikkoja joissa on samassa huoneessa neljästä kuuteen ikäihmistä me tarvitsemme kodinomaista hoitoa ja hoivaa ja sitten vielä edustaja hoskonen nyt lähti jo täältä pois olisin hänelle lähettänyt sellaisia terveisiä että hänen kannattaisi lukea nyt savon sanomista vastaukseni hänen kirjoitukseensa jossa hän luuli tietävänsä mitä sdp on sanonut metsähakkuista edustaja hoskonen on kyllä meidän sanomamme ymmärtänyt nyt jollain tavalla väärin me olemme sanoneet että metsähakkuita voi nostaa kunhan samalla

lisätään hiilinieluja hyvä metsänhoito parantaa teollisuuden raaka aineiden saantia

arvoisa herra puhemies niin me emme halua sellaista laitoshoitoa että se olisi epäinhimillistä ja siellä olisi lukuisia ihmisiä samassa huoneessa hoidossa mutta me haluamme kuitenkin niitä laitoshoivapaikkoja elikkä pitää olla paikka olemassa kun ihminen on huonossa kunnossa ja jos ei se ole se terveyskeskuksen vuodeosasto niin sille vuodeosastolle pitää löytyä sitten korvike sanomme sitten millä nimellä tahansa sitä paikkaa mutta vuodepaikka on löydyttävä ja ne leikkaukset joita on tehty vuosien ja vuosien ajan koko ajan on vähennetty hoivapaikkoja kyllä minä näen että me emme voi jättää tulevaisuuteen emmekä seuraavalle kaudelle keskustelua vanhustenhoidosta vaan sen aika on nyt sen aika oli jo viime kaudella kun teimme vanhuslakia eli silloin on puhuttu ja nyt puhutaan edelleen ja minä kyllä kaipaisin ihan oikeasti niitä toimia

esimerkiksi ikäihmisten kohdalla hoitotakuuta ei tulisi olla ollenkaan vaan heti kun ihminen on sairas niin välittömästi kohdataan ikäihminen kuin hän menisi akuuttihoitoon eli nopea vastaanotto ja nopeat täsmätoimet koska koska päivän parinkin vuodelepo ikäihmiselle aiheuttaa sen että hän on entistä huonommassa kunnossa

ole enää toivotonta kun sairastuu tai saa sen pahan diagnoosin vaan siitäkin voi toipua ja me näemme sen merkityksen että tuemme ja kannustamme tutkijoita annamme heille kaiken mahdollisen alustan toimia opiskella harjoitella tutkia suomessa ja sitä tulee meidän arvostaa arvostaa korjaan vielä tuossa puhujapöntössä mainitsemani hieman huonon sanakäänteen eli kannatan siis sami savion epäluottamuslausetta en suinkaan vastalausetta sanoin sen väärin mutta epäluottamuslauseesta oli kysymys
herra puhemies ajattelin että en enää osallistu mutta en voinut olla osallistumatta kun kuuntelin edustaja hoskosen puheenvuoron jossa hän viittasi sosiaalidemokraattien panostukseen perusterveydenhuoltoon me kaikki kannatamme ja tuemme sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta ja meidän tavoitteenamme on ennen kaikkea ollut se että ihmiset pääsisivät nykyistä nopeammin ja oikea aikaisemmin hoitoon ja saisivat sitä hoitoa mitä he tarvitsisivat tähänhän hallitus on nyt ottanut yhdeksi työkalukseen ja vastaukseksi valinnanvapauden ja on haettu nimenomaan valinnanvapauden kautta lisää resursseja yksityisiltä palveluntuottajilta me sosiaalidemokraatit näemme asian vähän eri tavalla me olemme halunneet puuttua asiaan jo heti välittömästi ja halunneet panostaa nimenomaan lääkäri hoitaja pariin ja siihen ensivastehoitoon että ihmiset pääsevät entistä nopeammin ja entistä joustavammin

hallituskauden aikana hallitus on heikentänyt kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvaa ja sitä kautta vaikeuttanut myös terveyspalveluiden piiriin pääsemistä tämä on aiheuttanut muun muassa sen että että kun on tehty indeksileikkauksia ja sosiaali ja terveydenhuollon maksuja on korotettu niin

ihmiset pääsevät entistä vaikeammin lääkäriin niin taloudellisista syistä kuin muutenkin ja kun he eivät hae apua niin käytännössä tilanteet ovat voineet tulla entistä

nämä hoitojaksot ovat saattaneet olla pitkiä ja vaikeita ja tämä on tuonut tietysti inhimillistä vaikeutta mutta tämä on vaikuttanut myös taloudellisesti siten että ihmisillä joilla on ollut taloudellisesti vaikeaa päästä hoitoon nämä hoidot tulevatkin entistä kalliimmiksi koska he eivät pääse ajoissa ja sitä kautta he sitten ovat entistä kalliimpien ja vaativampien hoitojen parissa tätä on konkretisoinut hyvin myös se että meillä on tällä hetkellä sosiaali ja terveydenhuollon maksuja ulosotossa noin neljäsataatuhatta kappaletta se kertoo osittain tästä mutta se kertoo myös siitä että ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa sen suhteen kenellä on mahdollisuutta saada terveydenhoitoa ja kenellä ei ja useimmiten se käytännössä tarkoittaa että pienituloinen

arvoisa puhemies täällä on aivan aiheesta nostettu esille pienituloisten eläkeläisten tilanne tänä päivänä ja täytyy sanoa että hallitus ei ole tehnyt heidän eteensä kovinkaan paljon tällä hallituskaudella ei ole todella tehty eikä kovin paljon edelliselläkään jos ajatellaan koska eläkeläisten ahdinko on on alkanut niin taitettu siitä eteenpäin pikkuhiljaa eläkkeet ovat jääneet verrattuna muihin tuloihin palkkatulolaisiin jälkeen jatkuvasti tämän hetken

on tosiaan vaikeuksia maksaa jokapäiväinen arjen meno ruoka lääkkeet pakolliset menot se on aivan mahdotonta tällä hetkellä ja siksi he tarvitsisivat paljon toimenpiteitä jotta he tästä ahdingosta pääsisivät perussuomalaiset ovat esittäneet muun muassa omaishoidon verottomuutta ja lääkkeiden omavastuun poistamista pienituloisilta eläkeläisiltä ja samoin pitäisi nyt todella kiinnittää huomiota indeksiin ja eläkkeisiin koska se ostovoima siellä lisääntyisi ja se kaikki raha jäisi kiertämään kuitenkin suomeen sitten muutama sana ilmastonmuutoksesta joka on todella tärkeää ja ihmettelen kun ei siihen paneuduta me olemme eussa ainakin toistaiseksi vielä sieltä brysselistä lähdetään kerran kuukaudessa suurella arsenaalilla rekoilla lentokoneilla yksityisautoilla junilla strasbourgiin mitä se maksaa mikä on se hiilijalanjälki kuinka paljon se saastuttaa onko se tarpeellista ja miksi lähdetään vastaus on suunnilleen varmaan se että ranska haluaa mutta eikö se olisi ilmastoteko että ne kokoukset toistaiseksi pidettäisiin edelleenkin brysselissä siitä on puhuttu hyvin

arvoisa puhemies jatkan vähän tästä sipilän hallituksen köyhyyttä lisäävästä politiikasta jos vertaa viime vaalikauteen niin viime vaalikaudella hallitusohjelmaan hallitusohjelmaan kirjattiin se että hallituksen tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja terveyseroja kun sitten taas katsoo sipilän hallituksen hallitusohjelmaa niin siinä köyhyys mainitaan kerran ja siinäkin ulkopolitiikan yhteydessä sipilän hallitus ei ole ottanut köyhyyden vähentämistä tavoitteekseen eikä se ole sitä myöskään saanut päinvastoin on menty aivan väärään suuntaan tässä on hyvin edeltävissä puheenvuoroissa ikääntyneiden eläkeläisten asemasta eräs asia joka on tässä kohtaa syytä ottaa esiin on se että lääkekorvauksiin tehdyt leikkaukset samoin matkakorvauksiin tehdyt leikkaukset asiakasmaksujen korotukset ovat kaikki heikentäneet eläkeläisten ikääntyneiden paljon sairastavien asemaa ja miksi nämä kaikki leikkaukset kansaneläkeindeksin leikkaukset ja nämä nämä edellä mainitut kohdistuvat samoihin ihmisryhmiin sen vuoksi että hallitus nimenomaan jättää tekemättä vaikutusarvioinnit jos tehtäisiin vaikutusarviointia silloin havaittaisiin että on jo leikattu köyhiltä eläkeläisiltä on jo leikattu paljon sairastavilta on tämmöinen asenneongelma selvästikin hallituksella ollut että ei oikeastaan välitetä ja sitä kuvastaa se että köyhyys puuttuu hallitusohjelmasta sitä ei todellakaan ole pidetty hallituksessa korkeana prioriteettina että köyhyyttä vähennettäisiin eikä siinä sitten onnistutakaan toinen minkä haluaisin ottaa tässä tässä esille esille on on se että alueellinen eriarvoisuus on varmasti suomessa kasvanut kuten toin edellä jo esille kaupungeissa köyhyyttä on lisännyt se että että asumistukea on heikennetty kun haja asutusalueilla ihmisten asema on todellakin vaikeutunut sen vuoksi että lääke ja matkakorvauksia on on leikattu ja se iskee nimenomaan sellaisiin paljon sairastaviin köyhiin pienituloisiin ihmisiin jotka asuvat kaukana kasvukeskusten ja kaupunkien keskusten ulkopuolella ulkopuolella me vihreät olemme ehdottaneet vaihtoehtobudjetissamme että että palvelu matka ja lääkemaksut yhdistettäisiin yhdeksi maksukatoksi

tämä auttaisi kaikkein pienituloisimpia sen vuoksi että että alkuvuodesta maksukatto tulisi nopeammin vastaan ja tämän jälkeen nämä erilaiset palvelut joita joita paljon sairastavat joutuvat joutuvat käyttämään olisivat maksuttomia me sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet olemme odottaneet kuin kuuta nousevaa sitä että hallitus toisi vihdoin asiakasmaksulain eduskunnan käsittelyyn en ole ehtinyt vielä itse tätä asiakasmaksulakia lukea mutta toivon kovasti että se tiukentaa kuntien velvollisuutta

olla perimättä asiakasmaksuja kaikkein köyhimmiltä ihmisiltä

arvoisa puhemies tuossa äsken tuli ikäihmisten ongelmista puhetta ja jäin pohtimaan niitä yhteydenottoja mitä minulle on tullut paljon

kun otetaan huomioon että hallitus on vähentänyt kuntien valtionosuuksia ja sitten tiukentanut verotulojen saantia tulot ovat pienentyneet ja kunnat ovat lähteneet hakemaan säästöjä myös vanhusten hoivapalveluista ja nimenomaan kotihoidosta tällä hetkellä kun katsoo sitä tilannetta siellä hoitajat ovat niin tiukassa työrytmissä että he eivät kerkeä paljon hoivaa ainoastaan jakavat lääkkeet ja lyhyen periaatteen ohjelmalla tekevät tehtävät siellä paikan päällä kun näillä vanhuksilla on hoitosuunnitelmat mitenkä nämä eivät vastaa niitä hoitosuunnitelmia alkuunsakaan sen takia olisi erittäin tärkeätä panostuksia myös tähän vanhusten hoivatyöhön ja siihen että kotipalvelu olisi jollakin tavalla rajattu kaikkia niitä laittaa kotipalvelun hoidettavaksi koska laitoshoitoa ja sinne laitoksiin tarvitaan sitten riittävät hoitajamäärät hoitamaan ja huolehtimaan vanhusten hyvinvoinnista ja siitä että he saavat kuitenkin hyvän ja onnellisen vanhuuden
arvoisa puhemies ärade talman edustaja hoskonen edustaa ehkä tällaista porttiteoriaa hänen

siihen että yritetään tehdä vaikeaksi ja monimutkaiseksi terveydenhuoltoon pääsy minä kyllä kannatan enemmän sosiaalidemokraattien piirissä esitettyä ajatusta että mahdollisimman varhain päästään terveydenhoitajalle tai lääkäriin jotta voitaisiin estää että että tulee vielä sairaammaksi tai kroonistuu tai tai jotain muuta meillä on maahanmuuttopolitiikassa vähän samanlainen politiikka kuin terveydenhuollossa että yritetään pelotella ihmisiä pois ja luullaan että se jotenkin ratkaisee ongelmat mielenterveys on ehkä kuitenkin kaikkein eniten joutunut sote uudistuksessa varjoon me tarvitsemme nyt kansallisen pitkän ajan ohjelman jossa nimenomaan tehdään ja otetaan välittömiä välittömiä panostuksia myöskin tähän varhaiseen puuttumiseen ja riittävä määrä psykiatrisia sairaanhoitajia myöskin terveyskeskukseen siihen ensimmäiseen kosketukseen myös tietenkin oppilashuollossa on tarpeen turvata se että sielläkin on riittävästi asiantuntijoita tukemassa nuorten kehitystä niin että että ongelmat eivät pahene mielenterveysongelmathan ovat sellaisia että että varmaan jokainen jossain kohtaa elämässään tarvitsee jonkin näköistä tukea siinä mielessä ehkä tällainen vahva jako mielenterveysongelmaisiin ja on tosi jyrkkä meillä kuitenkin mielenterveysongelmasta johtuen eläköityneiden määrä on saatu vähitellen laskemaan mutta nuorten piirissä ongelma valitettavasti on kasvanut se on minun mielestäni kyllä erittäin vakava asia myöskin koko kansakunnalle tähän tarvitaan vahvempia toimenpiteitä
arvoisa puhemies haluan vielä tuoda näkemystä ja ajatusta ikäihmisten tuleviin palvelutarpeisiin ja yleensäkin elämään koska kyse ei ole vain palveluista vaan siitä että jokaisella on oikeus hyvään ikääntymiseen ja hyvään vanhuuteen tämän seurauksena sosiaalidemokraatit viime hallituskaudella

vastasivat vanhuspalvelulain valmistelusta eduskuntaan ja täällä eduskunnassa se myös hyväksyttiin ja tavoitteena oli nimenomaan nähdä vähän laajemmalti ja pitempikantoisesti ikäihmisten elämisen tarpeet ja palveluiden tarpeet siinä yhtenä teemana oli osallisuus ja yhteisöllisyys ja toimintakyky ja sitä kautta sitten tuotaisiin ikäihmisen elämänkokonaisuus paremmin meille kaikille nähtäväksi niin että osaisimme sitten myös kehittää palveluita ja ja ympäristöä sen mukaisesti että ikäihmisillä olisi entistä kauemmin mahdollisuus asua kotona mutta kuten täällä on tänään tänään todettu tästä kotona asumisesta on tullut semmoinen ajatus että joka ainut ikäihminen ja vanhus haluaa asua kotona

totta kai ensisijaisesti niin mutta meillä on nyt entistä enemmän tullut tietoisuuteen se että meillä on suuri joukko ihmisiä jotka eivät halua asua kotona ja jotka eivät pystyisi asumaan kotona joidenka paikka ei ole siellä enää meidän suuri haaste on se että meidän on saatava rakennettua yhteisöllisiä taloyhteisöjä ja ja yhteisökoteja ryhmäkoteja kaavoituksellisesti sellaista ympäristöä että ihmiset voivat esteettömästi liikkua ja ja sitä kautta osallistua ja tuoda itselleen päivittäiseen arkeen hyvinvointia meidän tulee kehittää myös omaishoitoa tässä rinnalla nyt valitettavasti suuntaus on se että omaishoitoa kyllä kehitetään mutta omaishoitajien juridinen asema on tällä hetkellä edelleen se että he ovat laittomassa tilassa jos he tekevät omaishoitosopimuksen niin käytännössä heidät on sidottu kotiin huolehtimaan läheisestään mutta kunnilla ei ole juridista vastuuta tukea omaishoitajaa ja omaishoitoperhettä näissä tilanteissa minkä takia omaishoitajien ensisijainen voisiko sanoa tavoite on omaishoitajien juridisen aseman vahvistaminen jotta he voivat osaltaan olla tukemassa

ikäihmisen asumista kotona elikkä toivoisin että me ottaisimme vanhuspalvelulain ja ikäihmisten kysymykset uudelleen samalla lailla agendalle kuin se otettiin viime hallituskaudella ja sitä kautta lähtisimme rakentamaan laajempaa ikäihmisten politiikkaa jossa nähdään myös ympäristö ei ainoastaan se koti vaan myös asuntorakentaminen kaavoitus liikenne ja muu vastaava

arvoisa herra puhemies kaksi kiitosta hallitukselle viime hallituskaudellahan poistettiin pääsykokeet ammatilliseen koulutukseen pyrkiviltä opiskelijoilta ja sehän osoittautui todella huonoksi päätökseksi ja on erittäin hyvä asia että että opetusministeri sanni grahn sanni grahn laasonen on päättänyt antaa asetuksia palauttaa pääsykokeet ammattiopiskelijoille eli lähihoitaja ja turvallisuusala muun muassa ovat niitä aloja joihin pääsykokeet tulevat takaisin tämä on erittäin tärkeää koska tällä tavalla juuri pystymme parantamaan potilasturvallisuutta myös siellä ja alalle saadaan sellaisia tekijöitä ja osaajia jotka oikeasti sinne sinne haluavat ja jotka sinne soveltuvat sen sijaan meillä on edelleen kehitettävää sora lainsäädännössä toivoisin että ministeri kiinnittäisi huomiota siihen ja tekisi asialle vielä vielä paljon paljon jonka perusteella voidaan sitten opiskeluoikeus keskeyttää jos käy niin että havaitaan että opiskelijalla on vaikkapa huumeiden lääkkeiden tai päihteiden väärinkäyttöä niihin tilanteisiin pitäisi pystyä puuttumaan puuttumaan sitten reippaasti että mitään mitään vakavuuksia siellä ei sitten tapahtuisi harjoittelussa eikä niin poispäin mutta tämä on kiitoksen arvoinen asia tammikuussa on on ainakin lehdistössä olleitten tietojen mukaan mahdollisesti jo tulossa voimaan tämä ministerin asetus toinen asia josta haluan mainita on saattohoito mehän saimme tälle vuodelle lisäresursseja ja olisikin kiva kuulla nyt mitenkä täällä suomessa on kehitetty saattohoitoa kun sinne se miljoona annettiin perussuomalaisethan ovat tehneet lakialoitteen siitä että tarvitsemme saattohoitolain siis olemme esittäneet saattohoitolakia ja siitä on aloite ja toivoisin kyllä että eduskunta ja hallitus niin niin tämä kuin myös tuleva korvat auki ja ja olisi inhimillisyyttä ja ymmärrystä sen eteen että mikäli me emme saa terveydenhuoltoa kuntoon ja palveluja sujuviksi ja ja siinäkään vaiheessa kun tarvitaan saattohoitoa hoivapaikkaa ei ole niin onhan se sitten lainsäädännöllä mahdollistettava ja pidän erittäin tärkeänä että kuulisimme ihmisten ääniä ja ja saisimme saattohoitoasian myös suomessa kuntoon

arvoisa puhemies aina työssäkäyntikään ei nosta ihmistä köyhyydestä on valitettavaa että että suomessa niiden ihmisten määrä jotka työssä käymisestään huolimatta joutuvat elämään köyhyydessä

tämä koskee erityisesti siis ihmisiä jotka ovat epätyypillisessä työsuhteessa itsensä työllistäjiä pätkätyöntekijöitä vuokratyöntekijöitä ja ja muita epäsäännöllistä työtä tekeviä ihmisiä meidän pitäisi keskustella enemmän myös siitä että eläkeläisköyhyys tulee suomessa kasvamaan sen vuoksi että yhä useampi ihminen elättää itsensä epätyypillisessä työsuhteessa kun erilaiset pätkä ja osa aikatyöt yleistyvät eikä kautta tehdyssä työssä välttämättä kerry minkäänlaista sosiaaliturvaa tämän vuoksi pidän erittäin harmillisena ja valitettavana sitä että että vaikka hallitus lupasi tuoda eduskunnalle lakiesityksen yhdistelmäturvasta joka olisi parantanut näiden väliinputoajien asemaa niin tämä lakiesitys ilmeisesti nyt sitten kaatui tämän viimeisen vuoden aikana eikä se ole etenemässä tätä pidän yhtenä erittäin valitettavana asiana toinen tämmöinen työssä käyvien joukko joka helposti jää köyhyyteen

elikkä ne perheet joissa on vain yksi yksi perhettä elättävä huoltaja näissä lapsiperheissä on erittäin korkea köyhyysriski itse olen ollut murheissani muun muassa näistä leikkauksista joita hallitus on suunnannut lapsiperheitä kohtaan esimerkiksi sitä että erityisesti työttömien perheiden lapsilta vietiin oikeus pysyvään hoitopaikkaan pysyvään päiväkotiryhmään ja pysyviin ja ja pysyviin kavereihin aika moraalittomana politiikkana hallitukselta kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus oikeus varhaiskasvatukseen ihan riippumatta siitä mikä vanhempien asema työmarkkinoilla on ja kaikkein eniten itse asiassa varhaiskasvatuksesta hyötyvät nimenomaan pienituloisten heikompiosaisten perheiden lapset elikkä tässä tässä hallitus on kyllä tehnyt erittäin huonon päätöksen olin iloinen siitä että edustaja biaudet otti esille nämä mielenterveyspalvelut ja kun nyt puhutaan näistä päiväkoti ikäisistä lapsista niin pitäisin erittäin hyvänä sitä jos meillä olisi varhaiskasvatuksessa samanlaiset psykologit kuin on nyt perusopetuksen oppilashuollossa myös se auttaisi ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmia

arvoisa herra puhemies en ehkä vielä olisi niin pessimistinen sen suhteen että olisi tehty siitä että kaikenlainen köyhyys tulee lisääntymään veikkaisinpa että seuraavan hallituksen ihan keskeisimpiä asioita on tämän perusturvan tason määrittely mikä on se taso jolla selvitään ja millä alueilla ympäri suomea perustulokokeilu on tuonut paljon hyvää näkemystä tähän ja paljastaa sen puutteita mihin pitää löytää vastauksia sosiaaliturvan kokonaisuudistus tulee varmasti olemaan sellainen keskeinen vaaliteemakin että millä ehdoilla sitä viedään eteenpäin mutta en nyt ehkä pelottelisi kaikkia eläkkeelle jääviä että että heidän elämänsä tulee vajoamaan syvään köyhyyteen kyllä tässä vielä on mahdollisuuksia tähänkin asiaan

nyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn

esitellään eduskuntaa koskeva pääluokka kaksikymmentäyksi

arvoisa herra puhemies tässä pääluokassa erityistä huomiota kiinnitän valtiovarainvaliokunnan erittäin hyvään huomioon joka liittyy ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen tässä illan aikana on puhuttu nyt todella paljon ikäihmisistä on myös mainittu tämä vanhusasiainvaltuutettu josta meillä siis oli kansalaisaloite se ei ihan päässyt maaliin ja sitä ihmettelin hieman miksi näitä ihmisiä vertaa löytynyt että olisi saatu se tänne eduskuntaan käsittelyyn mutta tässä on nyt valtiovarainvaliokunta tehnyt hyvää työtä ja lisännyt tänne oikeusasiamiehen toimiston toimintamenoihin rahaa kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa jotta voidaan tehostaa tätä tarkastusta että miten tämä vanhustenhoito suomessa sitten käytännössä sujuu ainakin kotihoidon järjestämisessä on todella paljon puutteita ja tervehdin sen tähden tätä lisäystä ilolla ja jään odottamaan minkälaisiin toimiin tämä tulee sitten johtamaan näin kokonaisuuden kannalta

arvoisa herra puhemies on todella hyvä asia että resursseja kohdistetaan ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen se että tämä asia huomataan kertoo juuri siitä että että oikeusasiamies on huomannut todennut ja nähnyt hyvin usein niitä niitä epäkohtia mitä vanhustenhuollossa on on tehty paljon ilmoituksia kanteluita ja on lähdetty hyvin usein myös sitten tarkastuskäynneille on hyvä että myös päättäjät täällä eduskunnassa ovat tämän nähneet ja kuulleet ja lukeneet näitä oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin kertomuksia joissa sitten käydään läpi erilaisia tapauksia ja sitä mitä kaikkea on nähty ja kyllähän tämä nyt hieman enteilee mielestäni myös sitä että me emme tiedä mitä tulevaisuudessa tapahtuu minä suhtaudun hyvin

jos ei ole tarpeeksi hoitajia niin hoitamattahan se ihminen jää siellä hoivakodissa ja silloin on syytä että oikeusasiamiehen kansliasta lähdetään liikenteeseen katsomaan mitä siellä oikein tapahtuu tämä tuntuu tietysti vähän käsittämättömälle eli myös sinne hoitajiin pitäisi satsata jotta me voisimme varmistaa että

esitellään valtioneuvoston kansliaa koskeva pääluokka kaksikymmentäkolme

arvoisa herra puhemies puutun nyt tähän yhteen asiaan tai itse asiassa mainitsen vaan tämän terveet tilat hankkeen johon valtiovarainvaliokunta on päättänyt lisätä toimeenpanoa varten satakuusikymmentätuhatta euroa tämä on kerrassaan tärkeä asia sisäilmasairaudet lisääntyvät räjähdysmäisesti tällä hetkellä ehkä suurin epäkohta siellä on että näitä sisäilmasairauksia ei ole lisätty tautiluokituksiin käypä hoito ohjeisiin mikä tarkoittaa sitä että nämä ihmiset jotka sairastuvat tähän eivät saa lääkkeistä korvauksia on valitettavaa että tämä asia ei tämänkään neljän vuoden aikana ottaa sellaista tuulta alleen että siitä olisi tullut selkeä esitys tänne paljon käytiin keskustelua ministeriöiden asiantuntijoiden kanssa ja kävi ilmi että lääkärikunta ei pysty päättämään onko ihminen sairas vai ei ja minkä takia hän on sairas jos ihminen on työskennellyt jossakin tilassa ja hän sen tilan muuttuneen tilanteen takia sairastuu niin lääkäri ei pysty päättämään onko hän sairastunut sen tilan takia tai jonkun katselin tvstä ohjelmaa jossa tästä puhuttiin ja täytyy sanoa että jos meidän lääkärikuntamme on tässä asiassa niin hukassa niin sitten pitäisi kyllä poliittisten elimien ottaa jonkinlainen johtajuuden rooli tässä ja viedä tätä asiaa eteenpäin meillä alkaa olla kohta useampi satatuhatta ihmistä jotka tippuvat kokonaan kaiken tuen ulkopuolelle tässä asiassa tämä on vakava asia tämä ei suoranaisesti liity tähän mutta totean vain on tervetullut asia että

arvoisa puhemies itse asiassa tämä terveet tilat momentti käsiteltiin kunta ja terveysjaostossa eli siinä jaostossa jossa olen puheenjohtajana mutta se määräraha on täällä valtioneuvoston kanslian pääluokassa kaksikymmentäkolme ja sen tähden edustaja niikko on merkitty tässä esittelijäksi esittelijänä voinut olla myös minä tässä tilanteessa mutta hyvä näin arvoisa puhemies me todellakin kunta ja terveysjaostossa ja valtiovarainvaliokunnassa lisäsimme tämän terveet tilat hankkeen toimeenpanoon tämän satakuusikymmentätuhatta euroa joka osoitetaan terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tässä yhteydessä totean että myös perussuomalaisilla on tähän kohtaan lisäys miljoonan euron esitys tämän kahdeksansadankuudenkymmenentuhannen lisäksi mikä on nyt valiokunnan mietinnössä toteamme että työterveyslaitoksen laskelmien mukaan suomessa on kahdeksansataatuhatta ihmistä jotka päivittäin altistuvat sisäilman ongelmille niin kodeissa kuin työpaikoilla ongelmista kärsivät ovat kuitenkin jääneet aivan liian vähälle huomiolle sisäilmasairaus alkaa usein ärsytysoireilla kuten nuhalla yskällä ja silmien punoituksella lopuksi voidaan tilanteessa jossa edessä ovat neurologiset ja reumaattiset oireet sekä astma ongelmat koskevat suomessa liian usein kouluja ja päiväkoteja jolloin sekä lapset että opettajat altistuvat ongelmille vaikka kotona olisi puhdas ilma sisäilman aiheuttamat oireet tulkitaan helposti psykosomaattisiksi sairastuneille on tarjottu avuksi terapiaa tai heitä on jopa pidetty mielenterveysongelmaisina koska diagnoosia ei ole saatavilla on monelle vaihtoehtona ottaa sinänsä väärä mielenterveysdiagnoosi

ettei sairastunut henkilö esimerkiksi saa hänelle kuuluvia tukia eikä häntä voida todeta työkyvyttömäksi lapsen fysiologiset oireet voidaan kuitata keksityiksi väittämällä että vanhemmilla on mielenterveysongelmia selkeästi nykyistä enemmän määrärahoja tulisi kohdistaa home ja kosteusvauriosairauden tutkimukseen diagnostiikkaan hoitoon ja kuntoutukseen tältä pohjalta olemme jättäneet aloitteen jossa esitetään miljoona euroa tähän tarkoitukseen vielä tämän valiokunnan mietinnön summan lisäksi

arvoisa herra puhemies lyhyesti vain tästä sisäilma asiasta johon tämä pääluokka kajoaa antamalla satakuusikymmentätuhatta euroa lisää terveet terveet tilat hankkeeseen ihan hyvä

polemisoi kysyn vain missä menee suomalaisen rakentamisen taso onhan se nyt aivan käsittämätöntä että meillä puretaan muutaman vuoden vanhoja rakennuksia homevikojen takia pois ja samaan aikaan esimerkiksi tuolla pohjanmaalla asutaan omakotitaloissa mitkä ovat kaksisataaviisikymmentä vuotta vanhoja miten lienevät aikanaan ne jopa lukutaidottomat isännät ja rengit osanneet rakentaa taloja jotka sata kaksisataa kolmesataa vuotta kestävät ja nyt me rakennamme taloja huippuyliopistojen kouluttamilla arkkitehdeillä insinööreillä ja muulla henkilökunnalla ja mökit homehtuvat muutamassa vuodessa joku pääkaupunkiseudun lehti kertoili että tässä lähellä on jossakin koulu joka oltuaan neljä vuotta koulurakennuksena on käyttökiellossa sisäilmaongelmien takia neljä vuotta vanha rakennus joten jotainhan tässä systeemissä on vialla ja olen ihan varma siitä että vaikka me tutkisimme kaksikymmentäkahdeksan vuotta niitä sairastuneiden lasten oireita ja sitä miten niihin päästäisiin käsiksi erittäin arvokasta tutkimusta en sitä millään lailla väheksy niin ei se auta vaan pitäisihän meidän jonain päivänä ruveta heräämään että mikä mättää suomalaisessa rakentamisessa kun ei edes taloja osata enää rakentaa aivan käsittämätöntä touhua että me tämän ongelman muutamalla määrärahalla vaikka ne kuinka isoja olisivatkin ohittaisimme eihän se sillä keinoin käy jos minä ostan kaupasta auton jossa on vikoja niin aivan satavarmasti autonvalmistaja laittaa sen auton kuntoon ja tunnustaa virheensä sen että näin on tapahtunut että huono osa oli ja laitetaanpa uusiksi ja auto on sen jälkeen käyttökelpoinen mutta kun joku grynderi rakentaa ison talon joka homehtuu niin tuntuu että se on asujien vika ei tämä yhtälö näin voi mennä tämä euron määräraha on ihan täysin perusteltu mutta tälle rakennuspuolelle pitää jotain tehdä eihän tästä enää tule mitään vanhaa ystävääni lainaten hometta voi olla vain julkisissa rakennuksissa mutta jos niistä sadattuhannet ihmiset kärsivät niin onhan tässä rakentamisessa jotakin pahasti

arvoisa herra puhemies tässä asiayhteydessä on pakko nostaa esille myös varusmiehet ja ja reservit ja varuskunnat ja se mitä siellä tapahtuu tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin että hallitus on unohtanut unohtanut varusmiehet heillä on on nyt tällä hetkellä puutteellinen lisävakuutusturva vuoden loppuun saakkahan heillä ei ole minkäänlaista lisävakuutusturvaa niin että vaikka sairastuisi loppuelämän sairauteen liittyen tähän astmaan ja siitä olisi oikeutettu korvauksiin niin ei ole koska ei ole sitä turvaa

joissa varusmies ottaa yhteyttä liittyen sisäilmaongelmiin ja siihen että kärsii niistä on homeongelmia ja hyvin monella nuorukaisella on astmalääkitys tulee nuhaa tulee fyysisessä rasituksessa hengenahdistusta tulee yskää on jopa tapauksia että yskitään verta ja sitten sitten loppuelämä kannetaan sitä astmaa ja sairautta tämä on aivan järkyttävää tämä on ihan kerta kaikkiaan kamalaa että meidän nuorukaiset ovat sitten tällaisissa

kahdeksansataa miljoonaa euroa resursseja vuodesta kaksituhattakolme lähtien mistä alkaen se on hallinnut näitä tiloja mutta tuntuu että sitä lopullista parannuskeinoa ei ei löydy ja tiloja ei saada kuntoon kaikkein pahinta tässä vielä on se että varusmiehet eivät välttämättä edes kerro että he kokevat tällaisia ongelmia ja ja kärsivät niistä

meillä sitten rakentajat jostakin muualta jossa on erilaiset tavat rakentaa vai eikö valvonta toimi ja pelaa tehdään niin paljon suuria virheitä varusmiesten asiat kuntoon myös tältä osin yksikin homeinen kasarmi on liikaa ja itse asiassa kainuun prikaatissahan tovi sitten tuli esiin tapaus että siellä kainuun prikaatin jääkärikomppaniassa jopa patjat olivat homeessa tämä on ihan järkyttävää

arvoisa puhemies suomessahan on kymmeniätuhansia huonosta sisäilmasta oireilevia ja sairastuneita joidenkin arvioiden mukaan jopa kolmasosa kouluista ja päiväkodeista on sellaisia joissa on sisäilmaongelmia itse asiassa oman tyttäreni koulu juuri suljettiin tästä syystä mutta se joskus unohtuu että sisäilmaongelmia on myös kodeissa monethan ovat menettäneet terveytensä lisäksi myös hometaloksi osoittautuneen kotinsa ja homealtistuminen ei sellaisenaan oikeuta edes sairauslomaan koska kyseessähän ei ole sairaus eikä vika eikä vamma jos on osoittaa vain oireita sisäilmasairaan talon asukkaathan ovat siinäkin mielessä vaikeassa tilanteessa että terveyden vaarantamisen ohella voi olla edessä mittavat korjaukset omassa kodissa irtaimiston uusiminen muuttokierre ja tietysti korjauskelvoton koti ja kodin menetys tätä ongelmaa edustaja eloranta on pitänyt ansiokkaasti esillä viime vuoden alusta lähtien tilannehan on tullut vieläkin vaikeammaksi kun lopetettiin valtion asuntojen kehittämisrahaston korjausavustukset terveyshaitan poistamiseksi ja rakennusvalvontaviranomaisen opastus ja neuvontavelvollisuus korjausalan avustuksethan oli suunnattu kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa eläville perheille joilla ei itsellään ollut enää muuta muuta ulospääsyä tästä vaikeasta tilanteesta saatettiin pelastaa lukuisia perheitä takaisin normaalielämään monet syrjäytymis ja sairastumiskierteet pystyttiin ehkäisemään mutta nyt on tilanne se monet taloudelliseen umpikujaan joutuneet perheet eivät saa tilanteeseensa enää lakisääteistä apua eivät rahallista apua eivätkä edes neuvoja hallituksen kärkihanke terveiden tilojen vuosikymmen on tuonut ihan hyviä suunnitelmia sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi mutta ongelma vain on että se koskee ainoastaan julkista rakentamista kun tämä ongelma on aina vaan pahenemassa niin kyllä terveet tilat ohjelma ansaitsisi huomattavasti merkittävämmän panostuksen kuin tässä keltaisessa kirjassa sille on suotu ja esitämme sille viisi miljoonaa euroa lisää määrärahaa lisäksi on huomioitava myöskin tarkastusvaliokunnan raportti joka on kiinnittänyt huomiota suomalaiseen rakentamiseen ja kyllä täytyy lähteä siitä että eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin sen edestä että koulut päiväkodit ja muut julkiset rakennukset korjattaisiin ilmanlaadultaan terveellisiksi tiloiksi yhteistyössä kuntien kanssa ja valmisteltaisiin rakentajien ja rakennuksen ylläpitäjien vastuuta selkeyttävät säännökset jatkossa

puhemies edustaja hoskonen tuossa ihmetteli että huippukoulusta valmistuu rakennussuunnittelijoita arkkitehtejä ja silti rakennukset homehtuvat oma näkemykseni on se että kun arkkitehdit suunnittelevat he haluavat tehdä julkisista tiloista todella hienoja ja erikoisia jotta he saisivat sen oman kädenjälkensä näkyviin vielä nykypäivänäkin tehdään paljon julkisia rakennuksia koulujakin mistä puuttuvat räystäät eikä ole kunnollista sokkelia vaan se lattia on siinä maan tasalla niin että kaikki vesi tulee sisään näin on meillä lahdessakin vielä yritetty rakentaa että kun tehdään homeisen koulun tilalle uutta koulua niin sieltä jätetään räystäät tekemättä on tasakatto tai pikkasen vino katto ja kaikki vesi kumminkin valuu seinää pitkin sitten nämä rakennukset ne tehdään osittain myös huonosti ne tehdään kiireellä kunta velvoittaa että tämä on aikataulu ja rakennusyhtiö ei halua saada myöhästymissakkoja se tekee mieluummin sitten jälkikorjauksia elikkä niitä tehdään sitten hirveällä vauhdilla ja tulee sutta ja sekundaa myöhemmin vähän korjaillaan ja toivotaan että takuuaika riittää

olla tietyissä paikoissa sittenhän siinä oli se lääkkeenä että tiivistetään seiniä kun tiedetään että siellä on hometta kosteutta seinien välissä niin lääke on että tiivistetään sisäpuolelta niin sitten se home ei muka tulekaan ja jokainen seinämateriaalitkin elävät vuodenaikojen mukaan eivät ne tiivistykset kauan kestä ja se ongelma on taas hetken päästä ja taas pistetään miljoonia lisää meillä lahdessakin pistettiin todella paljon yhteenkin kouluun rahaa ja loppujen lopuksi se sitten purettiin ja tilalle meinattiin tehdä koulu missä ei ollut räystäitä on myös omakotitaloja missä on näitä samoja virheitä tehty tiettynä aikana kun polkupyörällä piti päästä ajamaan sisälle ei ollut sokkelia ylhäällä kaikki maakosteuskin nousi seinään ja sieltä lattioitten kautta sitten oli sisälistoissa homehtuu näin mutta näistä julkisista tiloistakin kun koulussa lapset kärsivät sisäilmasairauksista niin jos kunnalla ei ole antaa terveitä tiloja niin vanhempien on pakko ottaa kotiin kotikouluun tiedetään kuinka kalliiksi se sitten tulee kun siinä joutuvat vanhemmat omalla kustannuksellansa ja omalla vastuulla tähän sitten joudutaan tähän pitää kyllä kiinnittää paljon huomiota siksi perussuomalaiset ovatkin ansiokkaasti laittaneet lisää tähän

arvoisa herra puhemies tämä

lisäys terveet tilat toimenpideohjelmaan tuntuu suhteutettuna kokonaisuuteen siihen ongelmaan varmaan aika pieneltä ehkä me emme kukaan täällä pysty määrittelemään sitä mikä sen hintalapun oikeasti pitäisi olla jotta me voisimme tällä määrärahalla saada tämän ongelman pois tai ainakin edes selvitettyä ne kaikki tilat missä tämä ongelma on tällä kuitenkin päästään liikkeelle ja tavoitteena on tervehdyttää nämä julkiset rakennukset ja sitä kautta tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoon hoitoon pääsyä ja se että tällä kuitenkin päästään liikkeelle on hirveän hirveän iso asia

millä tavalla näitä on nyt vuosikymmenen aikana rakennettu kyllä se tosiasia on että jos me haluaisimme tulevaisuuteen tuleville vuosikymmenille tehdä nyt hyvän teon niin meidän kannattaisi vaatia sitä että kaikki julkisilla varoilla rakennettu uudisrakennus peruskorjaus saneerauskohteet huputettaisiin tehtäisiin huppujen alla kaikki sääsuojassa jolloin voitaisiin pitää kuivana materiaalit se olisi yksi konsti jolla turvattaisiin jolla turvattaisiin kun tehdään uutta julkisilla varoilla rakennettua kiinteistöä niin se ei tule saamaan kosteutta ei pakkasen kosteutta ei sadekosteutta sen rakentamisen aikana tämä olisi yksi konsti jolla ehkä voitaisiin tuleville vuosikymmenille tuoda sitä luotettavuutta siihen että nämä ongelmat tulisivat poistumaan

muuttuneet tänä päivänä oma poikani suorittaa asevelvollisuuttaan ja olen nyt juuri viime kuukausien aikana käynyt niissä ja ovathan ne hyvät ystävät kollegaedustajat aivan erityyppisiä kuin ne ovat olleet viime vuosikymmenillä siellä asutaan majoittuneena huomattavasti väljemmissä tiloissa tuvissa on ilmastointi kuivaustilat ovat ihan erilaiset kuin ne olivat vielä kaksituhatta luvulla eli kyllä tässä on todella paljon töitä edustaja juvonen tyrmäsi täällä täysin puolustusvoimien majoitustilat että siellä on homeiset patjat ja nyt välttämättä ihan sitä luokkaa tänä päivänä kuitenkaan ole kun peilataan ollaan pystytty edistämään sitä varusmiesten majoitusta niin onhan se muuttunut ihan todella paljon

arvoisa puhemies on hyvä että me puhumme tästä suuresta ongelmasta näistä homeisista rakennuksista ennen kaikkea meidän julkinen rakennuskantamme on valitettavasti hyvin huonossa kunnossa päivittäin kahdeksansataatuhatta ihmistä joutuu työskentelemään tai oleskelemaan tiloissa on huono sisäilma ja valtaosa näistä on lapsia ja nuoria myös varusmiehet kuuluvat tähän tähän ryhmään monin paikoin ja itse asiassa aika useat meidän terveyskeskusrakennuksistammekin ovat sellaisia joissa on sisäilmaongelmia on monia keinoja miten tähän ongelmaan pitäisi lähteä pureutumaan mutta tämähän on myös asia mikä on ollut tiedossa pitkään eduskuntakin on siihen tarttunut jo aiemmin tarkastusvaliokunta viime kaudella puheenjohtaja tuija braxin johdolla teki laajan selvityksen laajan toimenpideohjelman jota pitäisi nyt

että voimme tukea kuntia siinä että ne joutuvat tekemään näitä homerakennusten korjauksia ja ja niiden kokonaan purkamista ja uusien rakentamista aivan jatkuvalla syötöllä koska tilanne on niin huono yksi ongelma mikä täällä nousikin esiin on se että hankkeiden kilpailutuksessa on yleensä niin kova kiire ja niin tiukka raami että että esimerkiksi materiaalien kuivatukset jäävät kesken no sitten me tiedämme sen että materiaalivalinnoilla voidaan paljon vaikuttaa ilmanvaihdon pitäisi olla sentyyppinen että silloin kun kun esimerkiksi koulusta oppilaat lähtevät pois sitä ei ei suljeta samantien vaan annetaan sen käydä siellä riittävän ajan jotta jotta se kosteus sieltä poistuu siivouskemikaalien valintaan pitäisi kiinnittää huomiota niin että emme niillä myrkyillä sitten taas tuhoa niitä

ne haitalliset bakteerit jäävät elämään ja hyvät bakteerit tuhotaan ja sitten tietysti yksi keino olisi se että me panostaisimme nykyistä enemmän hirsi ja puurakentamiseen joka olisi myös näkökulmasta hyvä ratkaisu koska siinä sitten hiili olisi varastoituna ja saisimme sille myös parempaa kilohintaa tänä päivänä usein saamme tärkeää olisi että tähän todellakin paneudutaan tätä pidetään esillä ja myös tunnistetaan mahdollisimman nopeasti niitä oireita jotta päästään puuttumaan siihen että ihmiset eivät altistu ja sairastu aika usein näissä sairauksissa on se että kun kerran altistuu pahasti niin se on sitten ikuinen ongelma ja koko ajan se kynnys laskee minkätyyppisissä tiloissa pystyy enää sen jälkeen

päiväkotien osalta sisäilmaongelmat mutta meiltä on puuttunut ehkä ymmärrys ongelman vakavuudesta ja laajuudesta ja sitten myöskin tahto tilanteen korjaamiseksi pitkään ihmiset ovat joutuneet ikään kuin heittopalloiksi sen suhteen että ehkä näitä oireita ei ole täysin uskottu ja ja kun kaikki eivät ole oireilleet niin on ikään kuin helppo sanoa että tämä johtuu johtuu jostain muusta liian monen on pitänyt sairastua jotta sisäilmaongelmien vähättely yksittäistapauksissa on alkanut muuttua kansalliseksi huoleksi josta nyt jo täällä pystymme pystymme kuulemaan että kansallinen huoli huoli on jo kyseessä

herkemmin kuin aikuiset ja siksi sisäilmaongelmien aiheuttama alttius on on omiaan sairastuttamaan heitä myöskin aikuiset kokevat monenlaisia vakavia ja pysyviä ongelmia saavat sairauksia huonosta sisäilmasta mutta se miksi pyysin puheenvuoron johtuu siitä että myöskin valtion ja julkisen talouden osalta minulla on yksi yksi huoli tässä asiassa moni kunta on siinä tilanteessa että useampi rakennus samanaikaisesti on käyttökelvoton ja kunnat joutuvat tekemään erityisratkaisuja nopeitakin väistötiloja jotka ovat kalliita ratkaisuja kuntatalouden osalta tiedätte että että siellä ei liikaa liikkumavaraa ole samanaikaisesti pitäisi pystyä nopeasti joko peruskorjaamaan vanhat tilat tai rakentamaan uusia ja yhtäkkiset kulut kunnille ovat melkoisia sen lisäksi kun vielä sattuu niin huonosti että juuri peruskorjattu rakennus onkin yllättäen uudelleen sisäilmaongelmissa ja käyttökelvoton niin kunnat joutuvat maksamaan saamansa valtionosuudet takaisin tämä kyllä tuottaa kunnille moninkertaisen taakan sisäilmaongelmista ja ja pelkona on jopa se että ikään kuin viivytetään mahdollisimman pitkälle ennen kuin oikeastaan edes ollaan valmiita myöntämään näitä sisäilmaongelmia sen takia että nämä kustannukset ovat niin isot ja voivat kaataa kaataa täysin kunnan talouden tässä kyllä meidän pitäisi eduskunnassa nähdä tämä kuntien tilanne ja miettiä miten pystyisimme esimerkiksi vaikka antamaan anteeksi tällaiset valtionosuudet tai kehittämään jonkunnäköisen maksusuunnitelman joka sitten kuntia ei kaataisi

arvoisa herra puhemies oli pakko ottaa puheenvuoro kun täällä nimeni mainittiin siis minähän en täysin tyrmännyt tätä varuskuntien tilannetta mutta se se on hyvä asia kun kello on jo niin paljon että puheenvuoroni oli sen verran jämerä että se tuntui sille että se oli täystyrmäys silloin on on herätty asiaan ja tarkoitus olikin herättää että me ymmärrämme ja kuulemme tämä tilanne varuskunnissa on minä en nyt tilastoja tähän onnistunut löytämään että kuinka paljon siellä esimerkiksi hengityssairauksien takia varusmiespalveluksia keskeytyy mutta sen verran löysin lukuja että kaksituhattaviisitoista tämä prosenttimäärä oli seitsemän prosenttia elikkä lukumääräisesti lähes kaksisataa keskeyttäneistä mutta toki on muistettava se ja me kaikki tiedämme sen että astmaoireet voivat pahentua ihan muistakin syistä ja se voi olla jo piilevänä pölyinfektiot ja kylmyys ovat muun muassa niitä tekijöitä jotka laukaisevat ne mehän luemme lehdistöstä julkisuuteen tulleista tiedoista näistä tapauksista ja kun niitä sitten tilastoidaan ja niitä tulee esille niin onhan niihin puututtava kyllä minä kannan huolta siitä että meillä on meillä on homeisia rakennuksia ja kiinteistöjä joissa sitten meidän nuoret ihmiset harjoittelevat ja ja ovat tuossa kun lueskelin noita tarinoita niin siellä joku varusmies mainitsi että että tuntuu että ei välttämättä oteta ihan todesta ja ja ei katsota hyvällä jos jää jää sitten sisäilmasairauden tai tällaisen astman takia pois mutta ajatellaan että sota ei ehkä yhtä miestä kaipaa nämä ovat vain niitä juttuja ja tarinoita mitä minä olen osallistuin tuollaiseen keskustelutilaisuuteen tuossa tovi sitten jota varusmiesliitto oli muun muassa järjestämässä ja siellä käytiin näitä keskusteluja juurikin siitä millä tavalla parannetaan parannetaan varusmiesten asioita ihan sieltä päivärahasta lähtien elikkä paljonhan siellä on huolta mistä meidän päättäjien täytyy pitää huoli ja yksi teema mikä nousi esille oli nämä sisäilmaongelmat ja home on hyvä että se on tuotu tänne keskusteluun myös

arvoisa puhemies tässä nyt on aika monimutkaisia asioita esitetty rakennusten kosteusvaurioitten osalta itse näen sen asian niin yksinkertaisena että kun rakennus rakennetaan niin siinä on tietyt asiat joiden pitää toimia ensinnäkin salaojien

toimia että ne pitävät sen sokkelin kuivana ja estävät sokkelin kautta kapillaari ilmiön kautta kosteuden nousemisen toinen sitten on se että katto ei vuoda kolmas asia mikä pitää olla on se että kosteuseristeet on laitettu

ilmiötä lämpötilan vaihtelun takia

kosteutta rakenteisiin ja ja neljäs asia tietenkin on se että

ilmastointi on rakennettu niin että se talo pysyy kuivana ei tämän ihmeellisempiä asioita tähän tarvita sitten julkisten rakennusten huollon puolelta se on niin yksinkertaista että palataan talonmiesjärjestelmään ja talonmies tuntee sen talon ja talon kunnossapitoa ja katsoo että kaikki toimii siellä salaojista ja viemäreistä ja kaikista lähtien ja että se homma pelaa silloin meillä ei ole kosteusvaurioita tulossa enää sinne

arvoisa herra puhemies

kunnissa on iso kuorma siitä kun yhä useammat rakennukset joutuvat kosteusongelmien uhreiksi ja sitä kautta käyttörajoitteisiksi ehkä tässä myöskin yksi asia mihinkä meidän pitäisi kiinnittää huomiota entistä enemmän on se rakennusaikainen valvonta ja se että kun tiloja tehdään niin oikeasti meillä olisi ammattitaitoista valvojaosaamista

kuitenkin niin että myöskin rakennusvalvonta suhteutettaisiin sen investoinnin kokoluokan mukaan ei se välttämättä toimi niin että kunnan nykyinen rakennustarkastaja jolla on ne pätevyydet pystyy sen kaiken muun toimen ohella valvomaan sitä koulu uudisrakennusta samanaikaisesti kun valvoo kaikkea muuta mitä siellä kunnassa tapahtuu tämä monta kertaa jää ikään kuin huomioimatta siinä investointipäätöksen yhteydessä ja sen jälkeen tulevat sitten myöskin muutamassa vuodessa

jo joutua tilittämään valtionosuuksia myöskin takaisinpäin tämä on ikävä kierre ja tähän täytyisi vaan pystyä puuttumaan jo hyvissä ajoin silloin kun lähdetään tekemään investointipäätöstä yksi ongelmahan meillä julkisella puolella on tietysti myös se että kun näinä viikkoina päätetään kuntien ja kaupunkien talousarvioista ja ja ruvetaan kilpailuttamaan niin ei oikeastaan paljon ennen elo syyskuuta päästä liikkeelle sen rakennustyömaan kanssa jolloin mennään ikään kuin vähän päin vuodenaikoja silloin maaliskuussa aloittaa välittömästi kun ollaan kohti kesää menossa ja voitaisiin hyödyntää sitten se mahdollisesti kuivempi ja parempi rakennusaika myöskin yksi ongelma ollaan kyllä huomattu

kausikäyttö kun ajatellaan että kesäkuussa koulut laitetaan kiinni ja näitä semin mainitsemia ammattitaitoisia talonmiehiä ei ole läpi vuoden käydä ne ovat kolme kuukautta siellä kiinni sitten pölläytetään taas viikkoa ennen päälle ja luullaan ja toivotaan että kaikki on kunnossa ongelmat rupeavat myöskin tästä kerääntymään kun neljä viisi

valmis paketti ja itiöt rupeavat kasvamaan ilman muuta sitten on pakko sanoa myöskin tähän edustaja juvosen juvosen puheenvuoroon vielä puolustusvoimien tiloista minä uskon ja itse asiassa minä tiedän sen että siellä on äärimmäisen paljon myöskin herkkyys lisääntynyt totta kai täytyy muistaa myöskin se että myöskin asevelvollisten varusteiden materiaalit ovat kehittyneet vuosien aikana todella paljon koko ajan kehitetään uutta materiaalia ja etsitään millä tavalla päästään entistä huokoisempiin ja parempiin materiaaleihin niin että ne vaatteet eivät olisi niin pölyherkkiä eivätkä niin paljon allergisoivia elikkä tätäkin puolta kehitetään minä haluan vielä korostaa sitä että ne nykyaikaiset varusmiestuvat mitkä on nyt uudisrakennettu siis peruskorjattu ovat kyllä aivan huippulaatua niin että siellä pitäisi kyllä olla tilojen kunnossa kunhan tämä tekniikka vaan toimii ja sekin

arvoisa puhemies meillä on tosiaankin aivan liikaa varuskuntia kouluja päiväkoteja terveyskeskuksia ja muita julkisia tiloja joissa sisäilma on huono ja joissa jopa on on näitä homevaurioita olin hyvilläni siitä että edustaja hakanen otti esille sen mikä tästä edustaja semin muuten hyvin ansiokkaasta puheenvuorosta puuttui että että rakentajan vastuu ja valvonta myös tämmöisissä pidemmissä rakentamis tai rakennuttamisketjuissa on on hyvin hyvin tärkeä asia enkä ole ollenkaan vakuuttunut siitä että se olisi meillä suomessa vielä riittävän hyvällä hyvällä tolalla on selvä asia että mitkään rahat eivät tule riittämään tulevaisuuden homekorjauksiin jos ei saada valvontaa ja vastuuketjuja parannettua nykyisestä viime vaalikaudella tarkastusvaliokunta teki edustaja braxin johdolla erittäin hyvää työtä siinä että että valiokunta teki tämmöisen laajan muistion toimenpidesuosituksista joita eri ministeriöiden tulisi laittaa toteen jotta pystyttäisiin ennaltaehkäisemään kosteus ja homevaurioiden syntymistä olisi tietysti hyvä jos jos nykyinenkin eduskunta saisi jossain vaiheessa selvityksen siitä mitkä kaikki ovat sellaisia toimenpiteitä joita vielä laitettu toteen ja joita tarkastusvaliokunta viime kaudella suositteli tämä rahamäärä jota nyt tähän toimenpideohjelmaan panostetaan kuulostaa valitettavasti erittäin pieneltä rahamäärältä jos ajattelee kuinka paljon helsingissäkin vuosittain käytetään homevaurioisten kosteusvaurioisten rakennusten korjaamiseen tosiaan liian usein nämä rakennukset ovat aika vastikään korjattuja aika aika uusiakin rakennuksia mikä juuri kertoo siitä että että valvonta pettää eivätkä vastuut ole kunnossa muistaakseni tässä braxin johdolla tehdyssä tarkastusvaliokunnan raportissa esitettiin eräänä toimenpiteenä sitä miten kunnissa voitaisiin ikään kuin varautua siihen että että ajoissa tehdään sitten

ja eräs toimenpide oli se että jo siitä lähtien kun rakennus valmistuu ryhdyttäisiin ikään kuin kerryttämään tämmöistä korjauskassaa niin että korjausvelka ei sitten kasvaisi liian suureksi

arvoisa puhemies tässä valtioneuvoston kanslian pääluokassa on perussuomalaisilta kaksi määrärahaesitystä tähän asiaan mistä käytiin keskustelua miljoonan lisäys ja sitten viimeisenä puoluetoimintaan eli puoluetukeen pieni leikkaus totean että meillä on läpi budjetin

ja vastaaviin samanlainen pieni tehostamisleikkaus lähdemme siitä että että hallintoa on kevennettävä ja ministeriöiden on pystyttävä myös säästämään näistä toimintamenoista joita on kasvatettukin tiettyinä aikoina vähän reippaanlaisesti lisäksi herra puhemies meillä on kuusi lausumaehdotusta joista totean vain kolmesta lyhyesti lausumassa kolme viittaamme siihen että suomi on eu puheenjohtajamaa ensi vuoden loppupuolen ja ehdotamme että kokousten pitopaikkoja tulisi olla muuallakin kuin vain helsingissä esimerkiksi jos kokous käsittelee kestävää kehitystä tai matkailua niin kokouspaikkana voisi olla joku lappi oulu tai jyväskylä muitakin paikkoja saattaa löytyä mutta nämä ovat tietysti ne parhaimmat sitten arvoisa puhemies lausuma yksitoista koskettaa valtion omistajaohjausta kannamme huolta siitä että erityisesti postin ja vrn yhteiskunnallisesta palvelutehtävästä tulee huolehtia erittäin hyvin kehityshän tältä osin on ollut huono ja siksi on tarvetta kiinnittää siihen huomiota ja eduskunnan on syytä antaa siitä ohjeet hallitukselle vielä viimeiseksi totean että lausumassa kaksitoista esitämme muun muassa että valtion kehitysyhtiötä vakea kannustetaan luomaan kansallinen akkuekosysteemi ja tukemaan hankkeita jotka tähtäävät vanhusten ja ikääntyvien henkilöiden toimintakyvyn ylläpitämiseen

kustannusten alentamiseksi ja ikäihmisten elämänlaadun ja myös selvitetään tarpeet tekoälykoulutuksen lisäämiseen

eteenpäin arvoisa puhemies terveet tilat kohtaan esitetään sataakuuttakymmentätuhatta ja se on todella hyvä alku hyvin pieni mutta alku kuitenkin positiivinen asia edustaja kankaanniemi esitti konkreettisia lukuja ja esityksiä mitä perussuomalaiset ovat esittäneet näihin homeongelmiin olemme esittäneet aika montakin kohtaa lausumaa ja ja rahoja ja näin poispäin joten toivoisin että se saa hyvän kannatuksen täällä on tullut valtavan hyviä puheenvuoroja tästä todellisesta ongelmasta joka lähtee tietysti rakentamisesta mitä on tapahtunut viimeisenä muutamana kymmenenä vuotena että näitä hometaloja tulee koko ajan lisää ja varmaan tänä päivänäkin rakennetaan mitä ongelmia se tuo tiedämme että se tuo terveysongelmia vakavia mutta miksi rakennetaan hometaloja siinä on kysymys

rahasta hyvinkin pitkälti pitäisi edullisesti saada rakentaa ilmalla kuin ilmalla tasakatot arkkitehdit tekivät suunnitelmia tasakatoista ja niitä rakennettiin se on aivan katastrofi ollut suomessa talviaikana tasakatto tiedetään että se ei ole hyvä ratkaisu sitten on monia muitakin asioita mitkä liittyvät rakentamiseen ehkä olisi parasta kysyä todella niiltä isoisiltä jotka joskus rakensivat silloin hometaloja ei niin herkästi rakennettu mikä oli se juju silloin ja mitä tehdään väärin nyt totta kai rakentajien koulutukseen täytyy myös kiinnittää huomiota jotta rakennettaisiin niitä todellisia oikeita tiloja joissa hometta ei ole sellaista kuntaa ei varmaan suomesta löydy jossa ei hometaloa olisi jotain yksityistä tai päiväkotia tai koulua tai sairaalaa tai virastoa tämä on valtava ongelma koska sisäilmaan sairastuneita on valtava määrä ja se lisääntyy koko ajan tietysti pelkällä rahoituksella tätä ei ratkaista koska niin suuria rahoja varmaan ei löydy mutta nyt tarvitsisi ehkäistä tulevien hometalojen rakentaminen ehdottomasti

koska olemme jo tiistain puolella esitän asiani lyhyesti tämä hallituksen esitys yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta on monelta osin tarpeellinen mutta siihen sisältyy kuitenkin myös muun muassa mahdollisuus toteuttaa erillisvalintoja joissa hakijoita voitaisiin hyväksyä opiskelijoiksi esimerkiksi hakemusten saapumisjärjestyksessä mikäli heidän osaamisensa vain ylittää tietyn minimitason jota ei toki ole laissa erikseen määritelty perussuomalaisten mielestä sen sijaan tulisi aina pyrkiä valitsemaan soveltuvimmat hakijat tietyn hakemusten lähettämistä rajoittavan ajan jälkeen muutoin tilanteesta voisi tulla ongelmallinen hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta ja tämä huoli nousi esille myös asiantuntijakuulemisissa asiaan tuleekin puuttua jatkossa jotta hakijoiden yhdenvertaisuus toteutuu teimme asiasta ensimmäisessä käsittelyssä pykälämuutosehdotuksen mutta se valitettavasti kaatui äänestyksessä joten arvoisa puhemies teen nyt tähän aiheeseen liittyvän lausumaehdotuksen joka sisältyy myös vastalauseeseemme se kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin korkeakoulujen kansallista erillisvalintaa koskevien säännösten tarkistamiseksi siten että yhdenvertaisuus toteutuu valinnoissa
arvoisa puhemies opiskelijavalintojen joustavoittaminen on hyvä ja kannatettava asia mutta asiantuntijakuulemisten perusteella tuli ilmi että erillisvalintojen sääntely on puutteellista lakiesityksessä ongelmia voi tulla jos oppilaitosten sisäänotossa ei varmisteta parhaiten soveltuvien hakijoiden sisäänpääsyä tämän vuoksi kannatan edustaja savion

puhemies tämän esityksen tavoite on vahvistaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ja aivan kuten valiokuntakin mietinnössään toteaa on hyvin tärkeää että korkeakoulut vastaavat osaltaan kasvavaan yhteiskunnalliseen koulutustarpeeseen on tarjottava nykyistä enemmän keinoja jatkuvaan oppimiseen joka tukee osaavan työvoiman saatavuutta jatkuva oppiminen onkin laajempi kokonaisuus kuin pelkästään koulutuspoliittinen kysymys siihen linkittyy ja pitää linkittyä myös esimerkiksi työvoima ja elinkeinopolitiikka työelämän tarpeet ja sitä kautta osaamisenkin tarpeet muuttuvat yhä nopeammin työelämässä toimiminen vaatii yhä enemmän kouluttautumista koko ajan ja tulee tukea myös työikäisten aikuisten mahdollisuutta kartuttaa osaamistaan tutkinnon tai sen osan suorittamisella arvoisa puhemies tämä esitys ei tietenkään sinällään hetkessä lisää jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia se kuitenkin on viesti siitä että jatkuvalla oppimisella on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli ja tämä on kaikkien osapuolien syytä ottaa

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

arvoisa rouva puhemies esityksen keskeisten ehdotusten myötä takuueläkkeen määrää korotettaisiin sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahoja korotettaisiin sairausvakuutuslain mukaisiin vanhempainpäivärahoihin esitetään muutoksia lapsiperheiden aseman parantamiseksi ja sairausvakuutuslain mukaisten lääkekorvausten vuosiomavastuuosuutta alennettaisiin tällaiset ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia ja hyviä ja sen voin tässä sanoa katson kuitenkin että esitys sellaisenaan ja valiokunnan mietinnön mukaisena ei ole hyväksyttävissä ja perussuomalaiset ovat jättäneet tähän hallituksen esitykseen vastalauseen sosiaali ja terveysvaliokunnassa olen esitellyt tämän vastalauseen jo viime viikolla keskustelussa mutta tässä otettiin kantaa lääkekustannuksiin ja meidän eduskuntaryhmä katsoo että sosiaali ja terveysministeriön tulisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen selvittämiseksi millä keinoilla varmistettaisiin että vähävaraisetkin pystyvät tosiasiallisesti hankkimaan tarvitsemansa lääkkeet koskevan lausumaehdotuksen toinen lausumaehdotukseni liittyy takuueläkkeeseen perussuomalaiset katsovat että eläkeläisköyhyys on vakava ongelma pienituloisten eläkeläisten tulot menevät lähes kaikki kotimaiseen kulutukseen eli kiertoon hallituksen esityksessä pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentuloa ehdotetaan parannettavaksi takuueläkettä korottamalla ehdotuksen mukaan täysimääräisen takuueläkkeen lainmukaista määrää korotettaisiin kuuteensataankolmeenkymmeneenyhteen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa tämä huomioiden me katsomme että takuueläkkeen määrää koskevat ehdotukset ovat toki oikeansuuntaisia ja hyviä mutta pelkät nimelliset takuueläkkeen nostot eivät riitä perussuomalaiset pitävät kohtuuttomana liian vähäistä etuuksien korotusta kohderyhmälle joka on tätä maata rakentanut ja edelleen on suomen pienituloisimpien joukossa ja esitän tässä kaksi lausumaa liittyen tähän meidän vastalauseeseen toinen lausuma liittyy lääkkeisiin eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin jotta jatkossa lääkkeiden vuosiomavastuuta vähennetään pienituloisille henkilöille summalla jonka suuruus vahvistetaan erikseen valtioneuvoston asetuksella ja toinen lausuma on

eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin eri keinojen käyttöönottamiseksi sen varmistamiseksi että eläkeläisten toimeentulo säilyy riittävällä tasolla perussuomalaiset kantavat suurta huolta eläkeläisten pärjäämisestä ja pienituloiset ja

arvoisa puhemies tänään on aikaisemmin jo käyty paljon keskustelua nimenomaan kaikkein köyhimmässä asemassa olevien asemassa olevien asemasta ja ja

ja tämä meidän esityksemme nyt liittyy itse asiassa tähän samaan asiaan enkä tässä vaiheessa enää sitten enemmän perustele asioita rkpn eduskuntaryhmä esittää että vastalauseen viisi mukaisesti hyväksytään seuraavat kaksi lausumaa ensimmäinen on eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee esityksen lapsilisän yksinhuoltajalisän korottamiseksi euroon ja toinen on eduskunta edellyttää että kansaneläke jätetään hallituksen vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista kaavaileman tulonsiirtoja ja sosiaalietuuksia koskevan indeksin jäädytyksen ulkopuolelle kiitoksia

arvoisa puhemies tänään on todella puhuttu

ensi vuoden budjetista ja ja myöskin tässä aikaa säästääkseni kun tiistain puolella eletään pidän puheenvuoroni hyvin hyvin lyhyenä tässä esityksessä oli hyviä esityksiä muun muassa tämä takuueläkkeen korottaminen mutta vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa tätä takuueläkettä olisi korotettu vielä vähän enemmän

asumisen hinnasta ja vuokratasojen kehittymisestä tänään on myös puhuttu paljon perhe elämästä ja perhe elämän ja työn yhteensovittamisesta sekä alhaisesta syntyvyydestä ja sen takia esitän tässä vasemmistoliiton vastalauseen neljä mukaiset kaksi lausumaehdotusta jotka kuuluvat näin eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee uudistuksen vanhempainvapaajärjestelmäksi jolla molemmille vanhemmille tarjottavat vanhempainvapaajaksot jaetaan kolmeen eri osaan joista yhden käyttäisi toinen vanhempi yhden vanhemmat jakaisivat keskenään ja yhden käyttäisi toinen vanhempi

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee esityksen jolla yleisen asumistuen enimmäisasumismenot sidotaan takaisin vuokraindeksiin ja niihin tehdään indeksin mukaiset korotukset vuosien kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista osalta

arvoisa puhemies edustaja pekonen perusteli erittäin hyvin nuo esitykset joten kannatan molempia esityksiä

arvoisa puhemies haluan kannattaa edustaja biaudetn

kannatan edustaja juvosen tekemiä lausumaehdotuksia perustelen vielä lyhyesti monen eläkeläisen taloustilanne on kärsinyt pahoin muun muassa lääkkeiden hintojen ja erilaisten omavastuuosuuksien noustessa katsommekin että lääkkeiden vuosiomavastuuta tulisi korvata pienituloisille kansalaisille tämäkin asia on kirjattu myös vaihtoehtobudjettiimme myös eläkeläisten ja erityisesti pienituloisten työeläkeläisten toimeentuloon on kiinnitettävä jatkossa voimakasta huomiota kuten edustaja juvonen toi edellä ilmi moni heistä on tehnyt pitkän uran matalapalkkaisessa työssä työura on pitkä mutta eläke on palkan pienuuden vuoksi myös jäänyt pieneksi erityisesti yksin elävien naisten kohdalla tilanne on monelta osin hyvin hankala ja sen korjaamiseen tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota perussuomalaiset ovat tehneet vaihtoehtobudjetissaan myös ehdotuksen jolla taitettu indeksi korjattaisiin puoliväli indeksiksi eläketulon ensimmäisen tuhannen euron osalta tämä muutos auttaisi nimenomaan pieniä työeläkkeitä saavia kaikkein eniten mutta olisi hyödyksi nauttiville

arvoisa rouva puhemies istuvan hallituksen leikkaukset ovat osuneet erityisen kipeästi pienituloisiin ja perusturvan perusturvan varassa eläviin vihreiden mielestä perusturvan varassa eläville tarvitaan välitöntä apua ja vaikka tässä hallituksen esityksessä otetaan oikeansuuntaisia askeleita ne ovat hallituksen toimeenpanemiin leikkauksiin nähden aivan riittämättömiä vihreät esittävät vähimmäispäivärahoihin viidenkymmenen euron kuukausittaista tasokorotusta tämä korotus kattaisi kaikki sipilän hallituksen tekemät leikkaukset ja nostaisi turvan tasoa selvästi myös takuueläkkeeseen tarvitaan selvä tasokorotus sillä hallituksen tekemät korotukset takuueläkkeeseen eivät kata kaikkia tehtyjä leikkauksia tasokorotus parantaisi eläkeläisten ostovoimaa ja osaltaan torjuisi köyhyyttä hallituksen linjaus siirtää asumistuki vuokratasoindeksistä elinkustannusindeksiin on leikkaus ja vaikeuttaa heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten asemaa näiden edellä esittämieni syiden perusteella teen vihreiden vastalauseen muutosesitykset jotka olen tehnyt sosiaali ja terveysvaliokunnassa elikkä lakiehdotuksen

sairaus ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä ehdotan että se vähimmäismäärä olisi kaksikymmentäseitsemän pilkku kahdeksankymmentäkahdeksan euroa sitten toisen lakiehdotuksen kahdeksanteen pykälään

joka koskee takuueläkkeen määrää me vihreät esitämme että täysimääräinen takuueläke olisi kuusisataaseitsemänkymmentäkaksi pilkku kuusikymmentäyhdeksän euroa kuukaudessa ja viidennen lakiehdotuksen joka koskee indeksisidonnaisuutta ehdotan seuraavaa tekstiä enimmäisasumismenot sidotaan vuokratason kehitystä kuvaavaan tilastokeskuksen vahvistamaan koko maata ja kaikkia vuokra asuntoja koskevaan vuositason vuokraindeksiin jonka pisteluku vuonna kaksituhattakymmenen oli sata siten että kymmenennessä pykälässä säädetyt euromäärät vastaavat vuoden kaksituhattakahdeksantoista vuokraindeksin pistelukua enimmäisasumismenoja tarkistetaan ensimmäisen kerran vuokraindeksin muutosta vastaavasti vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta kiitos

edustaja alanko kahiluoto teitte pykälämuutoksia ne olisi pitänyt tehdä ykköskäsittelyssä tässä vaiheessa tehdään lausumat tai tai hylkäysesitykset

oliko edustajalla lausumaa

selvitellään sitä erikseen mennään keskustelussa
arvoisa puhemies tässä vaiheessa jo kannatan näitä edustaja alanko kahiluodon tekemiä esityksiä käy niiden miten tahansa niin niin varmuuden vuoksi tässä voinen jo esittää kannatukseni jos jos ne oli tässä kohtaa mahdollisuus tehdä me tänään puhuimme täällä aika paljon köyhyydestä ja siitä että eläkeläisköyhyys on on suomessa kasvava ongelma samalla tavalla kuin myös lapsiköyhyys nyt me olemme siinä kohdassa kun käytännössä tehdään niitä päätöksiä ja on ilahduttavaa että tässä tulee nyt oppositiopuolueilta laajasti eri suunnista esityksiä siitä miten tähän ongelmaan tulisi tarttua

työkyvyttömyyseläkkeellä olevia tai sairauseläkkeellä olevia tai tai muita näitä kaikkein pienimpiä etuuksia saavia siinä mielessä nämä nämä nyt oppositiosta tulevat esitykset ovat äärimmäisen tärkeitä ja nämä ovat nimenomaan niitä arvovalintoja mitä me olemme tänään peräänkuuluttaneet

arvoisa rouva puhemies kuten täällä on todettu todettu tässä hallituksen esityksessä on monia kannatettavia ehdotuksia ja korotuksia kuten takuueläkkeen nostaminen ja ja korotus nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevien kuntoutusrahan sekä työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämisen minimiansaintarajan korottaminen takuueläkkeen suuruiseksi ja niin edelleen kannatamme näitä tämän hallituksen myönteisiä esityksiä mutta olemme kuitenkin jättäneet tähän vastalauseen sillä sillä me esitämme muun muassa takuueläkkeen määrää korotettavaksi kolmekymmentä euroa enemmän kuin hallitus tekee ja kuntoutuksen toteuttamisen turvaamiseksi esitämme myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärää korotettavaksi niin että se säilyisi takuueläkkeen tasolla

näiden asioiden takia halusimme jättää vastalauseen me esitimme myös että meidän näkemyksemme mukaan perusturvaa on parannettava hallituksen tekemät kansaneläkeindeksin jäädytykset tarkoittavat että ilman erillisiä tasokorotuksia

taso jää pysyvästi matalammalle tasolle myös jäädytysten päätyttyä arvioinneissa on todettu että perusturvan taso

ei riitä kattamaan kohtuullisen vähimmäiskulutuksen menoja ja olemme saaneet myös euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta kahteen otteeseen huomautuksia perusturvan alhaisesta tasosta ja siltä osin meidän olisi pitänyt pystyä myös reagoimaan näihin työttömien toimeentuloa on myös heikennetty hallituskauden aikana muun muassa lyhentämällä merkittävästi ansiosidonnaisen päivärahan kestoa sekä ottamalla käyttöön niin sanottu

aktiivimalli josta olen käyttänyt pikemminkin nimitystä passiivimalli tai leikkurimalli sosiaalidemokraattien mielestä työtöntä ei tule rangaista siitä jos työtön ei saa yrityksistään huolimatta töitä tai hänelle ei pystytä tarjoamaan aktiivitoimia ja hänen sosiaaliturvaansa ja työttömyysturvaansa ei tältä osin tule leikata meidän mielestämme myös pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa on parannettava me emme hyväksy indeksijäädytyksiä emmekä leikkauksia emmekä korotuksia asiakasmaksuihin kolmenkymmenen kolmenkymmenen prosentin asiakasmaksukorotuksia meidän mielestämme nyt hallituksen on pikaisesti valmisteltava valmisteltava kansaneläkkeen korotus sekä kokonainen toimenpideohjelma jossa pienituloisten eläkeläisten asemaa tarkastellaan kokonaisuutena ja esitetään aidosti vaikuttavia toimia pienituloisten eläkeläisten toimeentulon ja arjen parantamiseksi

ja sitä me emme voi hyväksyä haluamme kehittää pikemminkin asuntopolitiikkaa ja asumisen tukijärjestelmiä suunnitelmallisesti osana kestävää yhteiskuntaa meidän mielestämme

on käynnistettävä pikaisesti myös perhevapaauudistus mitä olemme vaatineet jo useampaan otteeseen arvoisa puhemies esitän myös kolme lausumaehdotusta ensimmäinen lausumaehdotus eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee pikaisesti korotukset kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin kuten kansaneläkkeeseen sekä työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan

eduskunta edellyttää että hallitus aloittaa viipymättä sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteina sosiaaliturvan ja työtulojen yhteensovituksen helpottaminen byrokratian keventäminen ja etuuksien yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen turvan toimeenpanon sujuvoittaminen ja köyhyyden vähentäminen ja kolmas lausumaehdotus eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin perhevapaauudistuksen toteuttamiseksi uudistuksen on lisättävä perhevapaiden joustavuutta perheiden ja lasten ehdoilla tarjottava isille paremmat mahdollisuudet lasten hoitoon ja parannettava tasa arvoa työelämässä

arvoisa puhemies kun on aamulla lähtenyt tuolta maakunnasta tänne helsinkiin ja nyt ollaan jo tässä vaiheessa yötä niin ihan ensimmäiseksi on varmuudeksi sanottava että kannatan edustaja kiljusen esityksiä ettei se pääse unohtumaan puheenvuoroni lopuksi kun on kehuttavaa niin on kehuttava ja annettava tunnustusta tämän neljän vuoden aikana moneen kertaan sitä ei ole päässyt tässä salissa tekemään mutta nyt pääsee tekemään tässä esityksessä tehdään merkittäviä korotuksia ja ikään kuin muutoksia sairausvakuutuslain mukaisten vähimmäismääräisten päivärahojen ja vanhempainpäivärahojen osalta tämä on erityisesti sairaiden ja lapsiperheiden osalta hyvä ja kannatettava muutos ja sitä me sosiaalidemokraatitkin haluamme haluamme tässä kannattaa myöskin lääkekustannusten osalta suunta on oikea kun lääkkeiden vuotuista omavastuuta alennetaan mutta on kuitenkin todettava että että sillä ei pystytä ikään kuin paikkaamaan niitä päätöksiä joita on on aikaisemmin tehty aivan samoin kuin takuueläkkeenkin osalta takuueläkettä koskeva korotus on positiivinen korotus mutta silläkään ei pystytä paikkaamaan niitä leikkauksia joita joita aikaisemmin on tehty sosiaalietuuksien indeksileikkaukset alentavat edelleen ensi vuonna perusturvan ostovoimaa ja siten lisäävät eriarvoisuutta on muistettava että indeksit ovat jäädytettyinä nyt koko hallituskauden siitä huolimatta että taloustilanne hallituskauden aikana on muuttunut hyvin tiukasta taloustilanteesta nousukauden taloustilanteeksi nämä korotukset pienempiin etuuksiin ovat tarpeellisia mutta ne ovat kuitenkin vain murto osa sosiaaliturvaan koko hallituskaudella kohdistuvista leikkauksista korotuksista esimerkkinä tämä takuueläkkeeseen tehty tasokorotus

avulla kuitenkin ostovoima lähinnä pystytään pitämään ennallaan eli ei pystytä merkittävästi nostamaan ostovoimaa takuueläkeläistenkään osalta myöskin on tehty heikennyksiä ja lisäksi asumismenon laskenta on vaihdettu vuokraindeksistä heikompaan elinkustannusindeksiin näitä ei siis siis voi vähätellä ja tämän vuoksi sosiaalidemokraatit ovat tehneet oman esityksen jota edustaja kiljunen tuossa jo aikaisemmin esitti ja jota nyt siis kannatan

arvoisa puhemies tämän hallituksen yksi iso ongelma on koko tämän kauden ajan ollut se että että se ei ole tehnyt päätöstensä kokonaisvaikutusten arviointia ja tämän takia monet säästöt ovat kohdistuneet aina uudestaan ja uudestaan samoille ihmisryhmille kaikki pienet parannukset köyhimpien asemaan ovat toki kannatettavia mutta kyllä yhteenvetona voi todeta että kun ensin on otettu kauhalla pois ja nyt annetaan lusikalla takaisin niin nämä parannukset on suhteutettava siihen tosiasiaan hallitus on leikannut kaikkein köyhimmiltä perusturvasta asumisesta lääkekorvauksista ynnä muista elämän perusedellytyksistä seitsemänsataa miljoonaa euroa ja esimerkiksi nämä indeksijäädytykset ovat todella epäinhimillisiä esimerkiksi pienet takuueläkkeen korotukset eivät pienituloisten eläkeläisten asemaa kovin paljon paranna kun otetaan huomioon esimerkiksi lääke hoito ynnä muiden kustannusten kasvu

arvoisa puhemies varmasti yksi sosiaali ja terveysvaliokunnan

vaikeimpia kohtia on ollut siinä tasapainotteleminen miten suhtaudutaan näihin indeksijäädytyksiin tänä aikana ja niitä kompensoiviin hallituksen hyviin etuuskorotuksiin tässä käsittelyssä ovat jotkut korotukset jotka on tehty sen vuoksi että näitä

ei kuitenkaan purettu osalta näin sitten jotkut etuudet korotetaan ja näitä parannuksia voi pitää tärkeinä ja oikeansuuntaisina mutta suuri sääli on se että nyt jää moni etuus vaille tosiasiallista korotusta koska indeksijäädytykset muiden kuin näiden korotettavien etuuksien osalta jatkuvat tämä johtaa nyt siihen että tosiasiassa korjataan joidenkin etuuksien tasoa mutta kel sidonnaisten osalta vielä voimassa leikkaukset perusturvaan ovat olleet aika kovia tällä hallituskaudella ja selitykseksi ei riitä enää se että kun taloudessa oli vaikeuksia ja suomen taloutta laitettiin kuntoon silloin jouduttiin vähäisistäkin antamaan nyt kun talouskasvua on nyt ehdottomasti olisi pitänyt pitää huolta siitä että nämä

välistä yhdenvertaisuutta tämä on erinomainen asia mietinnöstä käy ilmi että valiokunta pitää myös tärkeänä että laajemman perhevapaajärjestelmän

tämäkin on hyvä asia perhevapaauudistus tarvitaan

saa keskustan mielestä myös maksaa ja kun uudistus tehdään se on tehtävä perheet ja lapset edellä ei pelkästään talouden ehdoilla keskustan tavoite on

aito valinnanmahdollisuus lastensa hoidossa emme esimerkiksi hyväksy kotihoidon tuen romuttamista ja toistan vielä että mahdollisen perhevapaauudistuksen pitää olla perheille parannus eikä leikkaus

tämä kävi hyvin tänään ilmi esimerkiksi edustaja ala nissilän pitämästä keskustan ryhmäpuheenvuorosta talousarviokeskustelussa arvoisa puhemies tämän esityksen myötä myös esimerkiksi takuueläkkeet ja vähimmäispäivärahat nousevat sekä lääkekustannusten vuotuista omavastuuta alennetaan nämä ovat oikeansuuntaisia parannuksia ne ovat hyviä täsmätoimia kaikkein heikoimmassa asemassa olevien taloudellisen tilanteen parantamiseksi johon toki parantamisen varaa jää edelleen korotukset tulevat todella tarpeeseen kuten täällä on todella moneen kertaan tänään ansiokkaasti todettu

arvoisa rouva puhemies pahoittelen äskeistä kömmähdystäni meillä tosiaan oli tässä esityksessä vain näitä pykälämuutoksia mutta seuraavassa asiakohdassa jossa käsitellään edelleen näitä hallituksen leikkauksia esitän sitten vihreiden lausuman siitä että hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin näiden tehtyjen ja muiden pienituloisimpiin kohdistettujen leikkausten kompensoimiseksi

arvoisa puhemies on pakko kuitenkin vielä kommentoida tuota keskustan näkökulmaa siinä suhteessa että tässähän on kysymys joidenkin etuuksien paikkauksista mutta hallituksella ei ollut varaa näin hyvässä taloustilanteessa ajatelkaa näin hyvässä taloustilanteessa kun kasvua on siitä niitä hedelmiä jakaa kaikille niille joiden indeksit on jäädytetty kyllä minun täytyy sanoa että sydäntä varmasti särkee jokaisella meistä ei löytynyt esimerkiksi kuuttakymmentätuhatta euroa siihen että oltaisiin voitu käytännössä veteraanien veteraanilisä ja ja rintamalisä laittaa pois näiden jäädytysten piiristä kuuttakymmentätuhatta euroa ei ollut varaa silloin kun tätä esitystä tehtiin tänään salissa on selvinnyt että tämä virhe tullaan jatkossa korjaamaan mutta oppositio esitti valiokunnassa ja myös äänestyksessä että olisi sentään tällaiset asiat pitänyt pystyä laittamaan kuntoon ei ole kovin helppoa suhtautua näihin sinänsä hyviin etuuksien korotuksiin koska kaikille niille joiden perusturvaa on leikattu olisi pitänyt koittaa se olisi ollut tällaisena aikana oikein se olisi ollut oikea teko eriarvoisuuden vähentämiseksi

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkeindeksistä annettua lakia ja toimeentulotuesta annettua lakia

aikaisempien indeksijäädytysten kanssa vaikuttavat edelleen samoihin ihmisiin ja lisää tämä edelleen köyhtymisen riskiä jollaista mielestämme tulee välttää köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat siitä syystä me katsomme että tätä lakiesitystä ei voi hyväksyä ja me esitämme että lakiehdotukset hylätään

salissa on tänään puhuttu tulevan vuoden budjetista ja perusturvan leikkauksista paljon talous kasvaa mutta kasvu ei tämän hallituksen mielestä kuulu kaikille hallituksen politiikka on kovaa ja kylmää kaikista heikoimmassa asemassa olevilta leikataan jälleen yritin pykäläkäsittelyssä esittää indeksijäädytysten purkamista mutta niistä jo äänestettiin ja indeksijäädytykset tulevat voimaan myös ensi vuodelle siksi esitän vielä vastalauseen neljän mukaisen lausuman joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja tekee esityksen kansaneläkkeen ja takuueläkkeen tuntuvaksi korottamiseksi tavoitteena asteittain nostaa vähimmäiseläke tuhanteen euroon kuukaudessa

ehdotan siis että lakiehdotukset yksi ja kahteen hylätään vastalauseen viisi mukaisesti

puhemies kannatan edustaja biaudetn

arvoisa rouva puhemies talousarviossa kaksituhattayhdeksäntoista hallitus esittää edelleen indeksinjäädytysten jatkamista vuoden kaksituhattakuusitoista indeksileikatulla tasolla tämä muutos koskee laajasti suomalaisia pienituloisia ihmisiä se koskee kansaneläkkeitä takuueläkettä ja muita sellaisia etuuksia joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään tällaisia muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet rintamalisät työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha työmarkkinatuki lapsikorotus ja niin edelleen eli se koskee kaikkein köyhimpien suomalaisten ihmisten etuuksia vihreiden mielestä hallituksen ja jäädytyksille ei ole kestäviä perusteita eikä niitä pidä hyväksyä kuten tuossa edellä on jo esitetty talous on kasvussa mutta köyhimmille ei riitä hallituksen kylmältä politiikalta edes murusia me vihreät emme pidä kestävänä emmekä kohtuullisena sitä että indeksisäästöillä kuritetaan erityisesti lapsiperheitä työttömiä eläkeläisiä opiskelijoita vammaisia asevelvollisuuden suorittajia sekä sairaita suomalaisia samaan aikaan kun hallituksen ajama ajama kilpailukykysopimus veronalennuksineen suosii suurituloisia ja ympäristöä saastuttavalle toiminnalle esitetään monenlaisia erilaisia verotukia toimet heikentävät pienituloisten ostovoimaa mikä heikentää kotimaista kysyntää ja kotimaisten yritysten kasvunäkymiä näillä perusteilla ehdotan että lakiehdotukset hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma elikkä vihreiden vastalauseen lausumaehdotus eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin etuuksien korottamiseksi niin että

jäädytykset ja leikkaukset kompensoituvat

arvoisa rouva puhemies me sosiaalidemokraatitkaan emme voi hyväksyä hallituksen jatkuvia perusturvaleikkauksia jotka osuvat toistuvasti samoihin ihmisiin ja ja ajavat ihmisiä köyhyyteen ja viimesijaisen toimeentulotuen asiakkaiksi me emme voi hyväksyä hallituksen esitystä kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä joka tarkoittaa käytännössä ihmisten perusturvaetuuksien leikkaamista ja kun täällä on tänään todettu ja väitetty että

kyseessä ei olisi indeksileikkaus vaan jäädytys niin tosiasiallisesti kansaneläkkeen taso vuonna kaksituhattayhdeksäntoista leikkautuu kaksikymmentäviisi euroa kuukaudessa elikkä noin kolmesataa euroa vuodessa verrattuna siihen jos tämä indeksikorotus olisi tämän hallituskauden aikana tehty elikkä selkeästi voimme osoittaa että kyse on leikkauksesta elikkä hallitus on heikentänyt pienituloisten ihmisten asemaa lisännyt eriarvoisuutta ja syventänyt köyhyyttä kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien korotukset ovat olleet jäässä koko hallituskauden ja etuuksiin on tehty näin myös tasoleikkaus vuodesta toiseen nämä indeksijäädytykset kasautuvat samoille henkilöille ja samoille perheille

ovat kohdistuneet muun muassa lääkekorvauksiin ja asumistukeen ja asiakasmaksujen korotukset osuvat kipeästi kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin samoin hallituskauden leikkaukset ovat kohdistuneet työttömyysturvaan jota on myös ansiosidonnaisen kestosta leikattu ja jonka tasoa leikkaa myös aktiivimalli myös kansaneläkettä ja sen lisiä leskeneläkettä lasteneläkkeitä vammaistukia useimpia hoitotukia sotilasavustuksen perusosia ja asumistukia on heikennetty hallitus on myös esittänyt että veteraanien rintamalisää leikataan nyt tänään hallitus on ollut perääntymässä tästä asiasta mutta varsinaisesti meillä ei ole mitään esitystä asiasta minkä seurauksena me käsittelemme varmaan ainakin tänä iltana tässä vielä myös

puhemies nämä kaikki ensisijaisten etuuksien leikkaukset ovat aiheuttaneet sen että ihmiset ajautuvat entistä herkemmin pitkäaikaisesti toimeentulotuen piiriin ja ja kuten tiedämme

kun ihminen ajautuu toimeentulotuelle elämäntilanteesta nouseminen on huomattavasti vaikeampaa arvoisa puhemies me sosiaalidemokraatit esitämme

vastalauseemme yhdellä perusteella että

asiantuntijakuulemisissa soste sen sanoi leikkauksia ei voida enää perustella taloudellisilla syillä hallituksen päätös tehtiin aikana jolloin suomen talouskasvu oli hiipunut ja työttömyys oli korkea tilanne on kuitenkin muuttunut vuoden kaksituhattaviisitoista jälkeen ja sen takia näitä leikkauksia ei voi enää säästösyillä perustella nyt kysymys on jo arvovalinnoista on haluttu valita sellainen linja jossa edelleen kurjistetaan niiden ihmisten tilannetta jotka ovat jo kurjuutta jakaneet

aikana vuositasolla pienituloisten inflaatio on ollut noin puoli prosenttia suurempaa ja ja koko kaksituhatta luvun aikana noin kahdeksan prosenttia suurempaa kuin muilla kotitalouksilla keskimäärin ja tämä johtuu siitä että pienituloisilla kulutus kohdistuu sellaisiin tuotteisiin joissa inflaatio on nopeampaa esimerkiksi vuokriin näin ollen kurjistus on tuplakurjistus koska inflaation myötä pienituloisten tilanne heikkenee ja sen lisäksi tehdään vielä vielä nämä nämä leikkaukset nämä leikkaukset ovat osuneet erityisesti työttömiin lapsiperheisiin ja opiskelijoihin ja pienituloisten käytettävissä olevat tulot ovat laskeneet merkittävästi alimman tulokymmenyksen käytettävissä olevat tulot pienenivät kaksituhattaviisitoista vuoteen kaksituhattakahdeksantoista lapsiperheissä noin sataviisikymmentäkahdeksan euroa ja kotitalouksissa keskimäärin noin satakaksikymmentä euroa kuukaudessa lisäksi thl nosti esille että indeksijäädytykset yhdessä aiempien indeksileikkausten kanssa lisäävät pitkäaikaista tarvetta viimesijaiselle toimeentulotuelle ja heikentävät heikoimmassa asemassa olevien kotitalouksien mahdollisuutta kohtuulliseksi katsottuun vähimmäiskulutukseen ja että kaksituhattakahdeksantoista työmarkkinatuen saajan tulot jäävät prosenttia kohtuullisesta tasosta kaksikymmentä prosenttia kohtuullisesta kohtuullisesta tasosta se on iso kuilu kurottavaksi työttömille ja myöskin myöskin niille jotka pitkäaikaisesti ovat ovat olleet työmarkkinatuen ja ja asumistuen piirissä näin ollen näilläkin perustein kannatan edustaja kiljusen tekemää

arvoisa puhemies joitakin näkökulmia myös tähän indeksijäädytyskeskusteluun on niiden ihmisten näkökulmasta joiden etuudet ovat jääneet jäädytysten piiriin kovin epäoikeudenmukaista väittää ettei ostovoimaan olisi tullut minkäänlaisia puutteita siksi keskustelu siitä että näiden etuuksien

talouden ollessa nousukiidossa mahdollisuus ja vielä varaa myös poliittisesti leikata suomen yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten perusetuuksia näin ollen vuosien kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista aikana tehtävät ja siis nämä tulevat jäädytykset johtavat siihen että etuuksien tasoon tulee merkittävä vaikutus se tarkoittaa käytännössä sitä että vuosien kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista aikana etuudet painuvat vuoden kaksituhattakuusitoista tasolle kaksituhattayhdeksäntoista sama etuus on vuoden kaksituhattakuusitoista tasolla ei silloin ole mahdollisuutta selittää ettei näille ihmisille tästä etuuden jäädytyksestä aiheudu leikkausta kyllä se on merkittävä leikkaus ostovoimaan tältä osin esimerkkejä on monta surullista on että kansaneläkeindeksin jäädytys on tässä mukana mutta myöskin myöskin monia muita jäädytyksiä tänä päivänähän on keskusteltu myös pitkästi näiden veteraanien jäädytyksistä jotka koskevat sekä rintamalisää että että veteraanilisää näiltä osin on hyvä todeta että hallitus esittää tässä ehdotuksessa kuudenkymmenentuhannen euron vuosittaista säästöä jotta voidaan tehdä sekä veteraani että rintamalisään nämä jotka olisivat arvoltaan siis kuusikymmentätuhatta euroa suomalaisessa yhteiskunnassa vaikka talouskasvuakin on edes tällaiseen indeksijäädytyksen torjuntaan ei ole ollut varaa tämä johtaa nyt siihen että veteraanien rintamalisän osalta tuo etuuden taso tulee jäämään vuoden kaksituhattakuusitoista tasoon ensi vuoden loppupuolellakin vielä kela indeksi olisi noussut tuona aikana yksi pilkku kaksi prosenttia se ei ole iso raha se on erittäin pienikin raha mutta se on periaatteellinen raha iso kysymys siitä arvostetaanko suomalaisessa yhteiskunnassa sitä pientä tukea jota veteraanit ovat oikeutettuja saamaan tältä osalta suomalaisessa yhteiskunnassa hallituspuolueet ovat tosiasiassa äänestämällä jo kolmesti pitäneet huolta siitä että tämä pieni raha jää tulematta näin ollen iso kysymys on jälleen kerran se pidetäänkö huolta siitä että veteraani ja rintamalisän osalta tämä leikkaus jätettäisiin kuitenkin

arvoisa rouva puhemies nyt ehdotetussa uudessa laissa määriteltäisiin työskentelyn vähimmäisedellytykset sovellettaessa asumisperusteista etuuslainsäädäntöä suomeen tulevaan työntekijään ehdotettu suomeen tulevan työntekijän työskentelyn vähimmäiskestoa koskevan vaatimuksen muuttaminen tarkoittaisi sitä että myös lyhytaikaisesti alle neljä kuukautta kestävän työskentelyn ajalta työntekijälle voisi tulla oikeus niihin asumisperusteisiin etuuksiin jotka ovat eu asetuksen

soveltamisalassa kuten lapsilisään ja sairausvakuutuksen etuuksiin muutoksesta johtuen arvioidaan sairauspäivärahamenon kasvavan vuositasolla nolla pilkku kahdeksan miljoonaa sairaanhoitokorvausten nolla ja lapsilisämenojen nolla pilkku kuusi miljoonaa euroa esityksen mukaan taasen suomesta tilapäisesti ulkomaille lähtevä henkilö voisi säilyä asumisperusteisen sosiaaliturvan piirissä kuusi kuukautta nykyisen kahdentoista kuukauden sijaan ulkomailla oleskelun tilapäisen aikarajan lyhentäminen heikentää erityisesti muita kuin päätoimisia opintoja suorittavien opiskelijoiden ja muiden tilapäisesti ulkomaille lähtevien henkilöiden oikeutta asumisperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin nykyisestä

jotka jotka eivät ole niin selkeitä kuin kuin haluaisimme ja me näemme että tämä hallituksen esitys ja sen tuomat ehdotukset heikentävät myös suomalaisten sosiaaliturvaa se heikkenee kun se on aikaisemmin ollut vuosi ja sitten se muuttuu puoleen vuoteen tästä syystä esitänkin vastalauseen kolme mukaisesti että lakiehdotukset hylätään elikkä hylkäysesitys on meidän

unionissa kuin sen ulkopuolella ja sen myötä tarve myös sosiaaliturvalainsäädännön kehittämiselle tulee koko ajan ajankohtaisemmaksi ja ajankohtaisemmaksi sosiaaliturvalainsäädäntöä uudistettaessa etuuden saajien oikeusturvan takaaminen sekä järjestelmän selkiyttäminen ymmärrettäväksi ja läpinäkyvämmäksi ovat ensisijaisia tavoitteita esitän hallituksen esityksen hylkäämistä sillä valiokunnan käsittelyn aikana esityksessä on ilmennyt jonkinlaisia ristiriitaisuuksia emme ole valmiita hyväksymään suomeen työhön tulevien asumisperustaisen sosiaaliturvan muutoksia hallituksen esittämässä muodossa sillä emme lyhyen ja ja nopean valiokuntakäsittelyn aikana päässeet ihan tarkalleen selvyyteen selvyyteen siitä

hallituksen tarkoitus parantaa vai heikentää suomeen tulevien asemaa suomalaisten ulkomaille lähtevien asemaa sen sijaan heikennetään se on käynyt selväksi sekä esityksen perusteella että asiantuntijakuulemisten perusteella emme hyväksy esitettyjä heikennyksiä jotka sopivat huonosti kansainvälistyvään maailmaan jossa muun muassa meidän nuoremme hakeutuvat vapaaehtoistyöhön eun ulkopuolelle hankkimaan kansainvälistä kokemusta ja elämänkokemusta sen me haluamme nuorillemme sallia ja ja mahdollistaa ilman että

ei ole hyvä ratkaisu lisäksi vielä kritisoimme sitä että valiokunnassa nopealla aikataululla on tämäkin esitys pitänyt käsitellä ja ja kaikkiin nyt ilmeneviin kysymyksiin emme ole saaneet siellä vastausta näin ollen ehdotan että lakiehdotus hylätään ja hyväksytään yksi lausuma ja tämä lausumaehdotus kuuluu eduskunta edellyttää että suomeen tulevien työntekijöiden sosiaaliturvan muutosten vaikutuksia on seurattava ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin

sitä käsittelytilannetta joka sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli tämän asian yhteydessä valiokunnan käsittelyn aikana esiintyi erilaisia ristiriitaisuuksia joiden perusteella me emme saaneet selvyyttä ihmisten oikeusturvasta näillä perusteilla kannatan edustaja salosen tekemää

vaikka hallituksen esityksestä toisin väitetäänkin esityshän pyrkii romuttamaan suomalaisen sosiaaliturvan asumisperusteisuuden periaatteen ongelma on siinä että pääsy sosiaaliturvan piiriin aukeaa varsin vähäisellä ja lyhytaikaisella työskentelyllä tämä saattaa pitkässä juoksussa lisätä sellaisten maahantulijoiden määrää ketkä pyrkivät vain ja ainoastaan hyötymään korkeatasoisista sosiaalietuuksista ja palveluista suomessa tämähän johtaa helposti siihen että tulee sitten tulonsiirtoja näille pienipalkkaisille maahanmuuttajille veronmaksun sijaan

osa heidän palkkaansa tämähän houkuttelee kun sosiaaliturva on paljon alhaisempi monissa maissa varsinkin afrikassa ja tänne sitten houkutellaan sillä että vaikka on pieni palkka on sitten hyvä sosiaaliturva tämä on iso houkutustekijä

pienipalkkaisten henkilöiden ketkä eivät maksa käytännössä paljon veroa mutta kumminkin saavat tulonsiirtoja valtiolta

arvoisa puhemies kyllä on myönnettävä että sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli kovin vähän aikaa käsitellä tätä sinänsä tärkeätä hallituksen esitystä on myös myönnettävä ja todettava että kaksi kuulemista näinkin tärkeässä asiassa on kovin vähän olemme olleet aikalaisessa aikataulumotissa soten käsittelyn loputtua koska tosiasiassa näihin kaikkiin budjettilakeihin joita oli lähes parikymmentä lausunnolla ja mietinnöllä valiokunnassa ei jäänyt sitten kovin paljon aikaa käsittelyyn tämä on johtanut siihen että että selvää on se että tässä esityksessä suomalaisten asema päätoimisessa työssä tai päätoimisessa opiskelussa tulee heikkenemään mutta tässä tehdään myöskin rajoituksia siihen miten suomesta lähetettyjen työntekijöiden asema maailmalla tulee sitten muuttumaan sosiaaliturvan suhteen lisäksi vielä hankalampaa oli valiokunnassa selvittää sitä puolta millä tavalla tosiasiallisesti tehtävät parannukset ulkomailta suomeen tulevien työntekijöiden asemassa ovat parannuksia tai heikennyksiä heikennyksiä tähän esitykseen sisältyy siinä että erityisesti erittäin

jotka ulkomailta tulevat suomeen työskentelemään tässä nimenomaan heikentyy lisäksi tässä esityksessä poistetaan vaatimus jossa tuntimääräisesti sidottaisiin kuukauden tai vaikka lyhyemmän ajan kuten viikon työskentelytunnit tiettyyn määrään kun tämä ehto poistuu ja jää vain

ansaintaraja sellaiseksi virstanpylvääksi jonka jälkeen sitten asumisperusteista sosiaaliturvaa tulee saamaan se johtaa tietenkin joidenkin työntekijöiden osalta siihen että on työskenneltävä entistä enemmän saadakseen sosiaaliturvaa valiokunta sai tämän tiedon varsin myöhään tässä käsittelyssä ja valitettavasti tällä aikataululla emme pystyneet enempää tästä asiasta kuulemaan ja perehtymään tähän logiikkaan mutta ainakin näiltä kahdelta osin myös ulkomailta suomeen tulevien tosiasiassa heikkenee vaikka tässä pääesityksen pohjavire on se että sen pitäisi parantua näin ollen jäi epäselväksi se tämä on hyödyllinen esitys ja kenelle tämä on sitten päinvastoin esitys joka ei ole kannatettava puutteita tässä on mutta valitettavasti kaikesta emme ehtineet ihan tarkkaan päästä

arvoisa puhemies nyt olisi syytä kuulla jotka suunnittelevat au pairiksi lähtöä eu alueen ulkopuolelle tai jotka suunnittelevat lähtevänsä vaikka keräämään muovijätteitä maailman meristä eu alueen ulkopuolelle ja suunnittelevat olevansa noin vuoden ajan nimittäin heidän osaltaan hallitus haluaa nyt heikentää sosiaaliturvaa siis heikennetään sosiaaliturvaa suomesta tilapäisesti ulkomaille lähtevä henkilö voi säilyä jatkossa enää kuusi kuukautta asumisperusteisen sosiaaliturvan kun se nykyisellään on kaksitoista kuukautta ja aika tämmöinen normaali luontainen aika nuorelle lähteä lähteä tällaiseen työhön au pairiksi tai tai vapaaehtoistyöhön tai vaikka urheilijana kokeilemaan siipiään on vuoden vuoden verran nyt se siis tarkoittaa sitä että että tämän henkilön tulisi osata itse ottaa joko paikallinen tai yksityinen vakuutus turvatakseen itsensä kokonaan toinen kysymys on sitten vielä se että jos sattuu tulemaan raskaaksi ja sinä aikana vielä saamaan lapsen niin myöskin tämän lapsen osalta on niin että että lapsi ei ole silloin automaattisesti suomalaisen sosiaaliturvan piirissä vaikka he heti kahdeksan kuukauden jälkeen muuttaisivatkin muuttaisivatkin suomeen tämä on kyllä erityisesti suomalaisnuorten osalta tässä ollaan nyt tekemässä tätäkin jouduimme aika paljon siellä valiokunnassa jumppaamaan ja kyselemään että että tästäkin selvyys saatiin tämä alkuun alkuun tuntui ikään kuin jäävän jotenkin täysin huomiotta vaikka minusta kysymys on merkittävästä asiasta lopuksi vielä haluan sanoa että että suomalainen asumisperusteinen sosiaaliturva on aivan omanlaisensa malli siksi meidän on kaikkien ratkaisujen osalta turvattava asumisperusteisen sosiaaliturvan säilymistä säilymistä ja sen kantokykyä muuten vahvasti vakuutusperusteisessa sosiaaliturvajärjestelmässä tässä meidän mallissamme on kyllä sellaisia viisauksia joita ei pidä päästää pesuveden mukana valumaan pois kun tehdään yksittäisiä lainsäädännöllisiä ratkaisuja

niin kuin tässä edustaja salonen jo aikaisemmin sanoikin valiokunnan alkukuulemisessa alkoi näyttää siltä että tässä ei heikennyksiä suomalaisille niinkään tulisi sosiaaliturvan osalta silloin kun opiskellaan tai työskennellään ulkomailla mutta se vedenjakaja raja on siinä että sen työskentelyn tai opiskelun pitäisi olla päätoimista tämän vuoksi on paljon nuoria ja miksei varttuneempiakin suomalaisia jotka olettavat luonnollisesti että hyvinvointiyhteiskunnassa asumisperusteinen sosiaaliturva kantaa siksi yllätys on ollut kovin suuri että kovin pienellä summalla säästetään valtion budjetissa isosta asiasta joka on tunne suomalaisille siitä että meitä kuitenkin suomalainen asumisperusteinen sosiaaliturva kantaa tältä osin yllätys on ollut kyllä suuri että että tänne jää väliinputoajia erityisen vakava paikka on niillä jotka saattavat tulla vuoden oltuaan ulkomailla ja jotka päätyvät tilanteeseen jossa asumisperusteinen sosiaaliturva on rauennut sillä aikaa kun maailmalla ollaan tällaisia henkilöitä saattaa yllättäen sitten löytyä vaikka tosiasiallisesti yksittäisten ihmisten osalta tämän pitäisi koskea vain hyvin rajattua joukkoa toinen näkökulma on se ja minusta on ollut suurta viisautta sdpltä esittää sellaista pontta että näitä muutoksia seurataan ja myöskin ulkomailta suomeen tulevien

arvoisa puhemies kyseessä on väliyhteisölaki joka on osa eun veronkiertodirektiivin kansallista toimeenpanoa kansalliset toimeenpanot eri valtioissa ovat vaihdelleet kovinkin paljon ja voi kai sanoa että meitä tietenkin lähimpänä on ruotsi jossa tätä väliyhteisölakia eli pöytälaatikkoyhtiöiden käyttämistä säätelevää lakia on sovellettu huomattavasti suomea tiukemmin tästä johtuen sosiaalidemokraatit perussuomalaiset vasemmistoliitto esittivät pykälämuutoksia tähän varsinaiseen lakiin ja kun nämä tiukennukset eivät menneet läpi niin meillä on tässä vaiheessa sitten toive kytkeä tämä puutteellinen väliyhteisölaki eduskunnan toiveesta ponsista tiukempaan muuhun sääntelyyn joka auttaisi purkamaan niitä ongelmia joita väliyhteisölakiin on jäänyt eli siis sitä että se ei tarpeeksi tiukasti pureudu aggressiiviseen verosuunnitteluun ja ei estä suomalaisia yrityksiä siirtymästä matalan verotuksen maihin eli esitän vastalauseemme mukaiset kolme pontta eduskunnan hyväksyttäväksi

arvoisa puhemies tilaisuutta olla viikko sitten tuossa ensimmäisessä käsittelyssä paikalla silloin taidettiin käyttää kaksi puheenvuoroa katsoin ja niissä ei kovin paljon tämän esityksen ja mietinnön asiasisältöön kajottu ehkä vaikka eduskunnan pöytäkirjoja varten niistä kiinnostuneille voisin kertoa tästä esityksestä keskeiset asiat tämä hallituksen esitys johtuu eun veronkiertodirektiivistä jonka edellyttämät niin sanotun väliyhteisölain muutokset on saatettava voimaan ensi vuoden alusta väliyhteisölaki tuli voimaan vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi alusta siihen on tehty matkan varrella useita muutoksia tässä kaksi keskeistä nyt tehtävää muutosta toinen koskee suomelle verotusoikeuden perustavan määräämisvallan kynnystasoa nykyisin suomen verotusoikeus väliyhteisötuloon syntyy jos suomessa yleisesti verovelvolliset omistavat vähintään viisikymmentä prosenttia yhteisön pääomasta tai äänistä tai saavat vähintään viisikymmentä prosenttia sen tuotosta yksittäisellä suomalaisosakkaalla väliyhteisötulo on verotettu jos tämän osuus pääomasta äänivallasta tai varallisuuden tuotosta on on ollut vähintään kaksikymmentäviisi prosenttia hallituksen esityksen mukaan verotusoikeuteen ei enää edellytetä että suomessa yleisesti verovelvolliset osakkaat omistavat väliyhteisöstä vähintään viisikymmentä prosenttia verotusoikeus syntyy jos osakkaan ja tämän kotimaisten tai ulkomaisten etuyhteystahojen suora tai välillinen määräämisvalta väliyhteisössä on vähintään kaksikymmentäviisi prosenttia toinen muutos koskee vapautusta väliyhteisösääntelystä liiketaloudellisin perustein hallituksen esityksen mukaan väliyhteisötulon verotuksesta voisi edelleen vapautua jos eu tai eta alueen valtiossa asuva väliyhteisö tosiasiallisesti harjoittaa taloudellista toimintaa asuinvaltiossaan tämä vapautus perustuu eu tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja on myös nykyisessä väliyhteisölaissa lisäksi eu ja eta alueen ulkopuolisia maita koskee nykyisessä laissa niin sanottu toimialapoikkeus oikeammin sanoen toimialavaatimus jota hallituksen esityksessä on laajennettu koskemaan muutakin tuotanto tai palvelutoimintaa kuin teollista tuotantotoimintaa tämä on hyvä laajennus moderneja liiketoimintamalleja kuten digitaalisia palveluja ajatellen se merkitsee luvun puolivälissä säädetyn väliyhteisölain eräänlaista päivittämistä arvoisa puhemies uusi laki tiukentaa väliyhteisösääntelyä verosopimusvaltioiden osalta kun harmaan listan sääntely poistuu nyt verosopimusvaltiossakin on täytettävä toimialapoikkeuksen edellytykset näin ollen on hyvä laajentaa hyväksyttävien toimialojen piiriä myös digitaaliseen liiketoimintaan toimialapoikkeuksen nykylaajuus koskee vain raskasta teollisuutta ja on peräisin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun puolivälistä eikä siinä ole voitu huomioida tämän päivän digitaalista liiketoimintaa jota harjoitetaan työvoiman saatavuussyistä singaporen kaltaisissa keskuksissa ilman että asiaan liittyy verosuunnittelua nyt on jouduttu hoitamaan asioita korkeimmassa hallinto oikeudessa jossa muun muassa virustorjuntaohjelmistojen kehittäminen on joulukuussa kaksituhattaneljätoista tehdyssä vuosikirjapäätöksessä hyväksytty teolliseksi tuotantotoiminnaksi

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä pidetään välttämättömänä että säännösten toimivuutta seurataan muun muassa yritysten kansainvälistyminen huomioon

arvoisa puheenjohtaja kannatan näitä edustaja harakan esittämiä lausumaponsia jotka ovat todella sekä sdpn vihreiden perussuomalaisten että vasemmistoliiton yhteisiä näiden tarkoituksenahan on se että pystymme estämään aggressiivista verosuunnittelua ja ja veronvälttelyä todellakin silloin jos

suomi niin että ei voi siirtyä jonnekin sellaiseen paikkaan missä pystyisi veroja välttelemään me olemme paljon puhuneet täällä harmaasta taloudesta me olemme paljon puhuneet siitä miten pitäisi veropohjien olla laajoja ja tulisi tilkkiä näitä erilaisia porsaanreikiä ja on tärkeää että silloin kun me sovellamme eustakin tulee me teemme sen tavalla joka varmistaa sen että pystymme keräämään

puhemies ottaen huomioon sen minkälaisella kiireellä tätä autoverolain liiteasiaa piti käsitellä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa ja valiokunnassa osallistuminen tähän toiseen toiseen käsittelyyn on aika aika vaatimatonta kuitenkin oli kyse lähinnä teknisestä muutoksesta jossa muutettiin niitä päästörajoja joiden mukaan vero määräytyy kuitenkin syyskuussa esitetyn autoveron muutoksen versus nyt joulukuun alussa esitettyjen uusien päästölukemien väliin tulee erittäin tärkeä ehkä jopa käänteentekevä seikka joka on se että kansainvälinen ilmastopaneeli esitti huolestuttavat lukunsa ilmaston lämpiämisestä silloin lähes kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat asteen lämpötilan nousun maksimitavoitteeseen silloin on aivan välttämätöntä vaikka kyseessä onkin täysin teknisluonteinen korjaus autoveron päästötaulukoihin huomioida tässä yhteydessä myöskin ne tulevat tarpeet joita ilmastohaaste liikenteen verotukselle ja ylipäätään liikkumiselle suomessa tulee asettamaan sen tähden

sosiaalidemokraatit vihreät vasemmistoliitto ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit ovat yhdessä hyväksyneet lausumaehdotuksen joka kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy välittömiin toimiin auto ja ajoneuvoveron ohjausvaikutuksen vahvistamiseksi niin että se voimakkaammin kannustaa päästöttömien ja vähäpäästöisten autojen hankintaan

arvoisa rouva puhemies kannatan tätä edustaja harakan tekemää ehdotusta me tiedämme että liikenne on yksi päästöjä aiheuttava toimi ja me tiedämme että on paljon keinoja millä liikenteen päästöjä voidaan saada vähemmäksi siksi on aivan selvää että meidän täytyy ottaa siinä käyttöön myös ne taloudelliset ohjauskeinot me ohjaamme ihmisiä valitsemaan vähäpäästöisempiä tai päästöttömiä autoja ja ja verotus on on tässä ehdottomasti semmoinen keino jota kannattaa käyttää aikaisemmin päivällä täällä puhuttiin siitä tulisiko ottaa käyttöön tämmöinen ilmastovaikutusten arviointi kaikkeen päätöksentekoon mitä me täällä teemme iva niin kuin meillä on yva tai tai suvaus tai muut ja kyllä kyllä nyt ennen kuin tämä ilmastovaikutusten arviointi on varsinaisesti käytössä näitä kaikkia päätöksiä pitäisi suhteuttaa siihen vaikutukset ilmastoon tässä on nyt hyvä esimerkki semmoisesta päätöksestä missä tämä olisi pitänyt ymmärtää heti

puhemies tämän lain tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti nuorille viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaille ottamalla käyttöön uusi

ajoneuvoryhmä tällä esityksellä

autoverolakia polttoainemaksusta annettua lakia arvonlisäverolakia ja rikoslakia käytännössä esityksellä ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi kansallinen t ajoneuvoluokan ajoneuvoryhmä kevytauto johon kuuluisivat henkilöautosta muunnetut nopeudeltaan lakiesityksessä enintään neljäänkymmeneenviiteen kilometriin mutta valiokunnan

nuorilla on tarve liikkua ja liikkumiseen he ovat käyttäneet usein mopoa tai mopoautoa tämän lain myötä näiden rinnalle saadaan uusi vaihtoehto kevytauto tavoitteena on parantaa

kustannuksilla esitystä käsitellyt liikennevaliokunta näkee tämän esityksen edistävän liikenneturvallisuutta alueellisesti kansalaisten liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisuutta ja tätä kautta myös perheiden elämänlaatua mopoautoon verrattuna kevytauto voi olla käyttöiältään pidempiaikainen vaihtoehto jonka elinkaaressa myös osa ajoneuvon kustannuksista on saadun selvityksen mukaan mopoautoa pienempiä arvoisa puhemies hyvä että tämä pitkään silloin tällöin esille noussut ja ja eri kansanryhmiä pohdituttanut asia nyt saadaan ratkaistua mahdollisimman hyvällä tavalla jälleen kerran tämän hallituksen toimesta saatetaan päätökseen asioita jotka ovat pitkään velloneet keskusteluissa tässä yhteiskunnassa

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys niin sanotun kevytauton mahdollistamisesta liikenteeseen on äärimmäisen hyvä ja odotettu lainsäädäntöuudistus tämä on myöskin valiokuntatyöskentelyssä saanut mielestäni vielä merkittävästi lisää sellaisia piirteitä jotka edesauttavat ja lisäävät muun muassa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta nimenomaan tämä nopeusluokan muuttuminen neljästäkymmenestäviidestä kilometristä tunnissa kuuteenkymmeneen sillä on iso merkitys tuolla vähän vilkkaamalla tiellä että kevytauto kulkee kuuttakymppiä koska sitten taas kun tullaan lähelle taajamaa ja taajama alueelle rupeavat jo myöskin muut nopeudet rajoittamaan sitä sitä nopeutta totta kai tässä pitää huomioida myöskin se että tässä on positiivisia vaikutuksia myöskin ympäristön kannalta koska koska silloin kun päästään ajamaan kuuttakymppiä niin huomattavasti kevyemmillä päästöillä päästään kun voidaan pikkaisen ajaa joskus pintakaasulla eikä aina tapissa kuin silloin kun mennään kyllä tämä on myöskin merkittävä lisäys ympäristön kannalta tietysti tässä tulee nyt sitten muutettavaksi myöskin moottoritien ja ja moottoriliikennetien nopeusrajoitusta kun se raja on nyt ollut viisikymmentä kilometriä tunnissa niin nyt se pitää nostaa seitsemäänkymmeneen jotta näillä ei sitten voida siellä ajaa ennen kaikkea arvoisa puhemies tämä uudistus on todella hyvä nimenomaan yhdenvertaisuusperiaatteen kautta ja liikenneturvallisuuden kautta ja myöskin perheiden elämänlaatua lisäävänä tekijänä kun asutaan hieman kauempana haja asutusalueella ja asutaan joukkoliikenteen saatavuuden saatavuuden rajoilla ja jos siellä joukkoliikennettä on on vain yksi aamulla ja yksi illalla niin silloin ei paljon harrastuksissa käydä muuta kuin koulussa elikkä kyllä tällä ajoneuvomuodolla pystytään huomattavasti lisäämään nuorten liikkumista ja ja mahdollisuutta harrastaa ja ja olla sosiaalisessa kanssakäymisessä ikäluokkineen keskenään tällä myöskin muun muassa paljon perheiden huolta nuorista tulen paikkakunnalta jossa pari vuotta sitten kaksi nuorta vakavassa liikenneonnettomuudessa menehtyi silmittömän rattijuopon yliajamana siinä

kevytauto ehkä olisi jollain tavalla voinut pelastaa hieman mutta mopoauto oli turvaton ja ja täytyy sanoa että kyllä meidän paikkakunnalla ja meidän seutukunnalla mopoautoja sillä tavalla kuitenkin ollaan pidetty huomattavasti vaarallisempana senkin onnettomuuden jälkeen koska tajuttiin yleisesti se kuinka kuinka heikkoja ne ne kuoret kuitenkin ovat täällä myöskin ekassa käsittelyssä aika paljon käytiin keskustelua siitä mitä sitten käy kun kun ruvetaan taas virittämään kevytautoja ja nuoret ajavat hetken päästä kahdeksaakymppiä niillä täytyy muistaa se että meillä on oikeusjärjestelmä

kuljetaan oikeudetta sitten jos mennään yli kuuttakymppiä ja sen jälkeen tulee ajokielto ja muut sanktiot ei tässä ole mistään muusta kyse kuin siitä että lakia pitää noudattaa

käsittelyn puheenvuoroani jossa kerroin mikä kaikki tässä lakiesityksessä on vialla minkä seurauksena esitän sen hylkäämistä vastalauseen mukaisesti jätän vain yhden yksityiskohdan itämään teidän kaikkien korvan taa joudutte nimittäin sitä vielä selittämään julkisuudessa kun tämä laki on voimassa viisitoista vuotias kuljettaja pääsee kuusikymmentä kilometriä tunnissa kulkevan ajoneuvon rattiin neljän teoriatunnin jälkeen pakollista on siis vain neljä teoriatuntia mikä voisi mennä pieleen

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja kasvin tekemää esitystä niin kuin tässä tässä vastalauseessa todetaan kyllähän tässä nyt tavallaan perustellaan tätä liikenneturvallisuuden lisääntymisellä mutta kuitenkin mitä tämä todellisuudessa tulee tekemään kun kun todellakin jo viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaat ajavat jopa kuusikymmentä kilometriä tunnissa neljän ajo opetuksen teoriatunnin jälkeen jolloin voi kysyä tietysti lisääntyykö siinä turvallisuus vai ei toki äsken puhuttiin myös autoista ja puhuttiin ilmastopäästöistä ja ja varmaan tässä olisi taas semmoinen lakiesitys käsillä että jos ilmastovaikutusten arviointia tehtäisiin niin niin voisi näyttää kovasti negatiivista itse asiassa tässä tässä arvioinnissa on todettukin että että ehdotetut lait lisäisivät liikenteen hiilidioksidipäästöjä tiedän kyllä että haja asutusalueilla joukkoliikenne tänä päivänä on todella heikkoa mutta minä toivoisin että ennemmin etsitään ratkaisuja erilaisista jakamistalouden tuomista mahdollisuuksista se auttaisi yhtä lailla myös siellä asuvaa vanhusväestöä me tiedämme että liikenteen tulevaisuudessa tulee muuttua täysin kokonaan se ei muutu vain niin että että me vaihdamme nykyiset päästölliset autot päästöttömiin vaan myös se miten me liikumme miten me jaamme sitä liikkumista millaisia liikkumisen palveluja me pystymme luomaan on avainasemassa siinä kun mietimme kuinka me saamme liikenteestä vähäpäästöisempää tämän tyyppiseen palvelujen kehittämiseen

arvoisa rouva puhemies kannatan suuresti tätä hallituksen esitystä näillä valiokunnan muutoksilla kuusikymmentä kilometriä tunnissa se on turvallisuuskysymyskin että sitten ei aleta tuolla taajamien ulkopuolellakin ohittelemaan joka paikassa meilläkin on oman kaupungin ympäristössä paljon tieosuuksia missä on kuusikymmentä kilometriä tunnissa nopeusrajoitus ja edessä niin siellä sitten puikkelehditaan välistä ja se tuo turvallisuusriskinkin tämä on hyvä että se on kuusikymmentä kilometriä tunnissa silloin se käy monesti perheen kauppakassina kakkosautona se vanhempikin uskaltaa tai kehtaa lähteä sillä kaupassa käymään kun se kulkee sen kuusikymmentä kilometriä tunnissa ja on hyvä että sen nimi on kevytauto eikä se ole nuorisoauto

tässä esityksessä on myös tämä että pitää olla alle kymmenen vuotta vanha tai nyt alkuun otettu käyttöön kaksituhattaviisitoista alusta ja sehän takaa että on myös hyvät turvavarusteet näissä silloin myös jalankulkijallekin voi olla suojaa kun on automaattipysäytykset ja jarrutukset näissä autoissa onhan se ihan eri kuin nyt nämä muovikipot millä mennään ne ovat niin kevyitäkin että nehän kaarteessa menevät ja liukuvat liukkaalla ihan itsekseen tietysti se on aina parempi suoja että siellä on metalliakin ympärillä eikä pelkästään muovia ja on lämmitettyjä tuulilaseja ja muita ne ovat nyt huomattavasti parempia autoja luulen että ainoa kuka tässä häviää ovat nämä mopoautojen maahantuojat niiltä menee tässä bisnes kun ne ovat myyneet niitä helposti hajoavia kotteroita ja nyt nuoret saavatkin kunnon autoja edustaja kasvi puhui tässä teoriatunneista minäkin aikoinaan pääsin mopolla ajelemaan ei ollut minkään näköistä koetta kun sain sen mopon alle ja ne olivat useasti valmiiksi jo viritetty että niillä mentiin kuuttakymppiä

arvoisa rouva puhemies täytyy muistaa myöskin se tosiasia että kun nyt nuoret pääsevät ajamaan näillä kevytautoilla ne ovat siis nopeusrajoitteisia autoja niin sanottuja pienempiä henkilöautoja niin kyllähän se myöskin valmentaa sitä nuorta ajamaan sitten jatkossa autokortilla autoa siellä liikenteessä kun se itse auto ei välttämättä enää muutu juurikaan nopeus vain muuttuu että kyllä minä näen sen myöskin siltä osin turvallisuustekijäksi ja ja kun ajatellaan sitä että ne nuoret myöskin pystyvät sitten siinä vielä turvallisemmin kuljettamaan myös sitä kumppania kaveria tuttavaa mopoautoissakin niin kyllä tämä tuo huomattavan lisäyksen maltillisuutta varmasti sinne liikenteeseen ja myöskin sitten turvallisuutta ja ja huoli poistuu perheestä vähän pienemmäksi kun he

kyllä minun on edustaja mikkoselle pakko sanoa että kyllä jakamistaloutta on harjoitettu kymmeniä vuosia maaseudulla ja haja asutusalueilla ei tämä ole mikään uusi asia se on vain tullut tiensä päähän

meillä itsellä on kymmenen kilometriä keskustaan matkaa kolme nuorta ja neljä autoa tällä hetkellä liikennekäytössä pihassa tai tallissa on pakko olla ajoneuvoja koska eri aikaan kuljetaan kun lapset olivat pieniä niin pappa kuljetti naapuri kuljetti itse kuljetettiin kyllä se jakamistalous on ollut käytössä aina mutta nykyajan nuoret vain liikkuvat entistä enemmän erilaisiin aikoihin ja muuta kyllä heille pitää myöskin mahdollistaa niin haja asutusalueella kuin kaupungissakin mahdollisuus liikkua ja sosiaalisessa kanssakäymisessä olla ikätovereitten kanssa että siltä osin jakamistalous ei ole tähän ratkaisu vaan juuri tämäntyyppiset rohkeat avaukset ja se että myöskin uskallettiin lähteä euroopan unionista hakemaan meille poikkeusta

kevytauto nyt sitten meillekin käyttöön kyllä tässä tehdään iso tulevaisuuden teko tuleville nuorille ja ja sillä tavalla tasapäistetään myös mahdollisuutta nuorten liikkumiseen
arvoisa puhemies edustaja lehto tosiaan viittasi siihen että ennen vanhaan ajettiin mopoilla ilman mitään koulutusta ja niitä ruumiita kyllä sitten tulikin edelleen nykyään mopo on kuusi kertaa onnettomuusalttiimpi ajoneuvo kuin esimerkiksi mopoauto tai esimerkiksi tämä kevytauto tulee olemaan mitä tulee ajo opetukseen niin kuvitelkaa mikä mekkala siitä täälläkin nousisi jos ehdottaisimme normaalin ajokortin kohdalla jossa ei enää sitä ajonopeutta tule siihen pieneen henkilöautoon paljon lisää mihin ihmeeseen sitä opetusta tarvitaan ja kyllä se neljä tuntia siihenkin riittää kun se kevytautoon riittää edustaja hakanen sanoi että nopeus vain muuttuu kuusikymmentä kilometriä verrattuna neljäänkymmeneenviiteen kilometriin on kuitenkin huomattavan eri asia ensinnäkin tietysti reaktioaika pitenee ja jarrutusmatka pitenee ja ajoneuvon liike energia kasvaa nopeuden toiseen potenssiin sen seurauksena kuudenkymmenen kilometrin tuntinopeudessa auton liike energia on seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia korkeampi kuin neljässäkymmenessäviidessä kilometrissä se tarkoittaa myös sitä että törmäykset prosenttia voimakkaampia sen lyhyemmän reaktioajan ja pidemmän jarrutusmatkan jälkeen

puhemies ehkä nyt lyhyesti vielä tässä kommentoin edustaja hakaselle että tiedän toki että jakamistalous varsinkin sen perinteiset muodot on on kunniassa niin maaseudulla kuin kaupungeissakin mutta tarkoitin tässä ehkä nyt sellaisia uudenlaisia palveluja jotka pohjautuvat erilaisiin digisovellutuksiin ja paikannuksiin ja jakamistalouden palveluita myös muiden kuin omien perheenjäsenten naapureiden tai sukulaisten

kesken puheenjohtaja pakko

ja siitä millä tavalla nykyään nuoret toimivat kännykät on olemassa kaikki snapchatit ja muut joissa nähdään koko ajan missä ne kaverit ja ystävät kulkevat tämä on juuri nimenomaan ehkä sitä mitä edustaja tarkoitti sillä että jakamistalous tulee mutta mitä

edustaja kasvin laskennallisesta tuloksesta törmäyksen kovuudesta nopeuden lisääntyessä totta kai tämä pitää

tosiasia mutta kuitenkin kun mietitään niitä lasikuituhärpäkkeitä millä he ajavat mitkä käydessään jo tärisevät niin että melkein pölykapselit irtoavat niin kyllä se on kuitenkin ihan eri luokan turva sitten vaikka se nopeus kasvaakin ja se isku on kovempi kuitenkin näillä pääosin ajetaan niillä matalan luokan teillä missä nopeudet eivät siis ole mitään sataa kilometriä tunnissa toki nuoret niillekin teille totta kai menevät koska niitten reviirit kulkea ovat myöskin laajoja kyllä tässä näen kaiken kaikkiaan sen että me olemme tekemässä todella hyvän ajoneuvotyypin nuorille täällä tuotiin esille myöskin se että

uskon että tässä myöskin valistuksella kasvatuksella ja omaan nuoreen

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä ei ole mitään järkeä sillä tällä lailla ei saavuteta edes hallituksen omien vaikutusarvioiden mukaan tavoitteeksi asetettuja työllisyysvaikutuksia tuntuukin että tämä laki on hallitukselle pelkästään ideologinen arvovaltakysymys perääntyä ei ilmeisesti voinut kun suomen yrittäjille tuli luvattua jotakin muut tahot siis suomen yrittäjiä lukuun ottamatta eivät tätä lakiesitystä juuri ole kannattaneet hallitus on ilmeisesti päättänyt soveltaa kokeilukulttuurin periaatteita lainsäädäntötyöhönkin kokeilukulttuurihan on sinällään hyvä asia mutta lakeja ei voi laatia kokeiluina tämän lain seurauksena työmarkkinoille syntyy monen vuoden epätietoisuuden aika kun odotetaan oikeuden ratkaisuja siitä miten tätä epäselvää lakia käytännössä sovelletaan

parantaa nykytilannetta toisessa laissa mainittujen karenssien osalta niin tässä toisessa käsittelyssä esitämme vain ensimmäisen lakiesityksen eli irtisanomissuojan heikentämisen pienissä yrityksissä hylkäämistä vastalauseessa yksi oleva hylkäysesitys on sdpn vasemmistoliiton vihreiden ja rkpn yhteinen

hallituksen esitys sisältää voimassa olevaan lakiin verrattuna uuden ongelman kun muutettua irtisanomisperustetta aletaan yrityksissä soveltaa säädökset eivät anna riittävästi tulkintalinjaa vaan se on haettava tuomioistuimista tämä vie aikaa useita vuosia ja johtaa suuriin oikeudenkäyntikuluihin tämä rasittaa pitkään sekä työnantajia että työntekijöitä lisäksi katson että tällainen kehitys vaikuttaa työllisyyteen kielteisesti sillä oikeudenkäyntiprosessien pelossa ei välttämättä uskalleta rekrytoida uutta työvoimaa

epätarkka lainsäädäntö siirtää myös lainsäädäntövaltaa tietoisesti eduskunnalta tuomioistuimille mikä ei ole mielestämme hyväksyttävää me perussuomalaiset epäilemme myös irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutuksia hallituksen esityksessäkin todetaan ettei voimassa olevan tutkimustiedon perusteella voida luotettavasti arvioida irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutuksia

että hallituksen tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin joilla parannetaan pienien yrityksien työllistämismahdollisuuksia ilman irtisanomissuojan heikennyksiä esimerkiksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa olevalla kannustavalla yritysveromallin käyttöönotolla

edellä olevan perusteella kannatan edustaja mäkisalo ropposen tekemää hylkäysehdotusta jollainen samanlainen meillä oli perussuomalaisten vastalauseessa samalla teen vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen joka kuuluu seuraavanlaisesti eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla parannetaan pienien yrityksien työllistämisedellytyksiä irtisanomissuojaa heikentämättä ja samalla kun uudistuksia tehdään niin hallitus varmistaa etteivät hallituksen esitykset johda siihen että pienet työnantajat ja niiden työntekijät joutuvat usean vuoden mittaiseen epävarmaan tilaan sen johdosta että lakien epämääräisiin säädöksiin joudutaan hakemaan korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja

arvoisa puhemies kannatan edustaja lehdon tekemää lausumaehdotusta hallituksen tulee mielestämme keskittyä jatkossa sellaisiin toimenpiteisiin jotka parantavat työllisyyttä heikentämättä kuitenkaan samalla joko työnantajan tai työntekijän asemaa edustaja lehto toi äsken esille esimerkkinä tällaisesta uudistuksesta esittämämme kannustavan yritysveromallin lakiuudistusten on myös oltava sellaisia ettei niistä johtuva oikeustila ole tulkinnallinen ja epävarmuutta aiheuttava kuten tässä nyt valitettavasti saattaa käydä sen näemme jatkossa mitä mitä käytännössä oikeuskäytäntö osoittaa

tässä siis tuli mainittua edustaja lehdon tekemän täysin perustellun lausumaehdotuksen pääasiallinen sisältö ja siksi siksi kannatin tätä

arvoisa rouva puhemies kyseessä on siis kansanomaisesti irtisanomissuojalaki joka on surkuhupaisa farssi epävarmuuden lietsomisesta työmarkkinoille ehkä vielä kaikkein surullisinta on että hallitus itsekin on sitä mieltä että tällä ei ole työllisyysvaikutuksia sen jälkeen seuraa kysymys että miksi tällaista tehdään no viesti tuli jostakin muualta tällaista lakia halutaan koska se tuntuisi kivalta että voitaisiin irtisanoa ja sitten ehkä ottaa uusia työntekijöitä ensin puhuttiin pienistä yrityksistä sitten raja oli alta kaksikymmentä henkilöä sen jälkeen se muuttui alta kymmenen hengen yrityksiin nyt lakiesitykseen on kirjoitettu että pienten pienten yritysten koko pitää huomioida oikeuskäytännössä näin on tehty kuulkaa kymmenet vuodet aikaisemminkin on siinä kohtaa kun on tullut kiistanalaisia tilanteita huomioitu erilaiset yrityksien tilanteet näissä oikeustapauksissa jotenka kukaan ei vieläkään kai tiedä tai suostu myöntämään miksi tämä laki

niin kuin mäkisalo ropponen täällä esitti mitään järkiperustetta ei ole olemassa sen takia olen hyvin iloinen merja mäkisalo ropposen esityksestä ja kannatan sitä vaikka en missään tapauksessa haluaisi tällaista lakiesitystä olemassa olevankaan jolla ei ole mitään vaikutusta yhtään mihinkään

arvoisa puhemies myös tätä ehdotusta on käsitelty sosiaali ja terveysvaliokunnassa koska se sisältää budjettivaikutuksia ja näitä budjettivaikutuksia tulee etuuksien puolelle siinä että karenssiaikaa on tarkoitus tämän esityksen osalta lyhentää yhdeksästäkymmenestä päivästä kuuteenkymmeneen päivään

niin sanotusti omasta syystään joutuu irtisanotuksi niin onko erityyppisillä irtisanomisilla koeajalla varsinaisessa vakituisessa työsuhteessa tai esimerkiksi jossa hän itse lähtee samanlainen moitittavuus tässä tapauksessa hallitus on ratkaissut tämän moitittavuuden niin että kaikkein moitittavinta

karenssiajan pituuden näkökulmasta on näistä kolmesta esimerkistä tilanne jossa henkilö lähtee itse sillä

heidän karenssiaikansa irtisanoutumisen jälkeen on jatkossakin yhdeksänkymmentä päivää asia kävi ilmi valiokunnassa ja meillä oli kyllä tahtotilaa siihen että tuo aika olisi karenssien osalta lyhentynyt kaikilla kuuteenkymmeneen päivään mutta koska tämä kuudenkymmenen päivän karenssiajan vaikutus oli kuusi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa niin valitettavasti paljon isompaan summaan hallituksella ei ollut varaa tästä syystä nyt karenssien ajat vaihtelevat siitä syystä riippuen miksi ihminen on irtisanoutunut tai irtisanottu tämä ei ole nykyisen tilanteen mukaista arvoisa puhemies sitten henkilökohtaisesti totean kun budjettivaikutuksia arvioidaan niin tietenkin arvioidaan myös sitä onko tämä kuusi pilkku kahdeksan miljoonaa vaikutukseltaan totta vai epätotta tältä osin hallitus ei pysty perustelemaan työllisyyden paranemisella

työllisyyden heikkenemisellä joten nyt ei tiedetä kumpaan suuntaan tämä lakiehdotus tätä tätä tavoitetta ohjaa tämä esityshän irtisanomissuojan heikkenemisestä tehtiin juuri siksi että nimenomaan haluttiin pitää huolta siitä että että henkilöt voisivat tulla paremman työllisyyden piiriin mitä ei tule nyt tapahtumaan sellaisia asiantuntijalausuntoja ei ole että tämä parantaisi millään tavalla työllisyyttä irtisanomissuojan heikentäminen kaikkien suomalaisten osalta varsinkin tilanteessa jossa oikeus loppuviimeksi

arvoisa puhemies kuten edustaja kiuru tässä sanoi niin tämä lakiesityshän johtaa siihen että irtisanottujen ja itse itsensä irtisanovien karenssiajat eriytyvät nyt toisistaan se on kyllä kovin kummallinen asia niin kuin edustaja kiuru tuossa äsken sen takia työelämä ja tasa arvovaliokunnassa vastalauseessamme esitimme sitä että kaikkien karenssit lyhenevät kuuteenkymmeneen vuorokauteen koska se olisi se olisi semmoinen yhdenvertainen tapa edetä tässä asiassa kaiken kaikkiaan näihin työttömyysturvan karensseihinhan liittyy niin paljon monia ongelmia että ne pitäisi miettiä ihan uudelleen perinpohjaisesti tämmöinen monimutkainen ja osin harkinnanvaraisuuteen perustuva sanktiojärjestelmä lisää nimittäin toimeentuloasiakkuuksia vaikeuttaa ennakointia ja myöskin vähentää luottamusta viranomaisiin karenssijärjestelmän tavoitteenahan on ohjata ihmisiä työllistymään mutta kyllä käytännössä taitaa

arvoisa puhemies on todettava että tämä esitys jouduttiin eduskunnassa käsittelemään hyvin nopeasti budjettilakina siksi että siihen ilmaantui näitä budjettivaikutuksia kun tähän varsinaiseen irtisanomissuojaa koskevaan lainsäädäntöön yhdistettiin sellaisia vaikutuksia jotka

minkä vuoksi ihminen on irtisanottu tai onko hän itse lähtenyt ja se on minusta kyllä aika erikoinen tilanne joten jos karenssiajan lyhentämisellä irtisanomissuojan heikentämistä perusteltaisiin se pitäisi tehdä tietenkin niin että karenssiaika sitten lyhenee kaikilta mutta tähän budjettivaikutukseen hallitus ei ollut varautunut joten siltä osin ehdotusta ei korjata

lausunnon valiokunnasta ja se sisältää useita eriäviä näkökulmia mitä tulee tähän itse esitykseen irtisanomissuojan heikentämisestä ongelma tulee olemaan jatkossa sen taloudelliset vaikutukset koska karenssia pukkaa tuleeko sitä karenssia siksi että työllisyysvaikutuksia ei synny vaan lisää ihmisiä jää työttömäksi jolloin budjettivaikutukset myös karenssiajan osalta etuusmenoissa kasvavat vai käykö päinvastoin sitä ei osaa kukaan tässä vaiheessa sanoa siksi koen että ei osata kuitenkaan tarkkaan edes sellaisella tarkkuudella kertoa ketkä kaikki ovat tämän piirissä vai ovatko kaikki niin silloin olemme vaikeassa tilanteessa nyt näyttäisi siltä että tuo pykälä tulee tulkituksi niin että se sisältää tosiasiassa kaikkien suomalaisten irtisanomissuojaan heikennystä miten se tullaan toteuttamaan sen ratkaisevat tuomioistuimet seuraavina vuosina siltä osin on surullista että tämä tehtiin työllisyysvaikutusten nimissä mutta valiokunnan käsittelyn kuluessa sellaista suoraviivaista asiantuntijatietoa ei ole vieläkään käytettävissä eikä hallituskaan sitä omassa esityksessään eikä sen perusteluissa eikä myöskään valiokunnalle annetussa lausunnossa temiltä pysty perustelemaan ja siltä osin mielestäni tämä esitys pitäisi hylätä

arvoisa rouva puhemies viime viikolla on todellakin äänestetty pykälämuutosesityksistä jotka liittyvät tähän niin sanottuun

rajoituslakiin jota ei ei tarvittaisi jollei tämä sote olisi näin sotkuinen versio että että kunnilla olisi riski ja huoli siitä mitenkä näitä palveluita tulevaisuudessa kuntalaisille tuotetaan mutta tähän on jäänyt yksi tämmöinen iso epäilyttävä kohta minkä takia on ollut pakko ja välttämätöntä tehdä tämmöinen lausumaesitys ja luen tämän ensin eduskunta edellyttää että hallitus selkeyttää kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali ja terveydenhuollossa annetun lain kuudennessa pykälässä tarkoitetun mitättömyysseuraamuksen suhdetta kiinteistöleasingsopimuksiin tarvittaessa hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin varmistaakseen ettei laista aiheudu sellaista kiinteistöleasingsopimuksiin kohdistuvaa mitättömyysriskiä joka ei ollut lain tarkoituksena elikkä tarina kun kiinteistöleasingsopimuksia voidaan tehdä useamman eri rahoittajan kanssa voi olla tilanne että nämä eivät edes tiedä että kokonaisuudessaan tämä ylittää viiden miljoonan euron rajan jonka jälkeen jos nämä kriteerit toteutuvat rahoittajat ilman että heillä on ollut edes tietoa joutuvat ehkä mitätöidyn sopimuksen uhreiksi jonka jälkeen he menettävät rahoittamansa osuuden tästä syystä hallituksen olisi ollut hyvä myöskin tämä kohta aikaisemmin tarkastella ja tästä syystä tämä esitys huomenna sitten äänestetään ja ja toivotaan että edes tällä kohtaa ainakin vähän tutumman kuntarahoituksen osalta voidaan tämä pelko ja riski sitten poistaa

arvoisa puhemies kannatan edustaja paateron esittämää lausumaehdotusta sillä lausumassa mainittu ja kuvattu selkeyttämisen tarve on mitä ilmeisin oikein hyvä että tämä edustaja paateron esille nostama kohta on huomattu ja ja toivottavasti lausuma voitaisiin hyväksyä huomisessa äänestyksessä yksimielisesti

vauhdittamana ja siltä osin hallituksen esityksessä ollaan oikeilla linjoilla että pitäisi rajoittaa näitä mahdollisia ulkoistuksia varsinkin sote uudistuksen aattona tältä osin voi ajatella että että on järkevää käydä eduskunnan salissa sitä keskustelua millä tavalla jatkossa nykyiset palveluiden järjestäjät eli kunnat voisivat tosiasiassa ulkoistaa palveluitaan eri kunnan tai kuntayhtymän sote palveluista tältä osin rajoituksen tiukennus on oikean suuntainen tie mutta itse katson että pidemmällekin olisi pitänyt mennä tuo mainittu hallituksen asettama raja vieläkin mahdollistaa sen että kovin isonkin toiminta alueen voi ulkoistaa se voi olla esimerkiksi päivystys operatiivinen toiminta tai jopa joku medisiininen toiminta kuten esimerkiksi sisätaudit ja on aika iso kysymys pitäisikö rajoittaa

tämän rajoituslain päättämisen siltä osin asia on tiedossa mutta saamamme selvityksen mukaan ministeriöstä tähän asiaan nyt tällä kertaa ei puututa henkilökohtaisesti ajattelen että olisi hyvä että eduskuntasalissa varmistettaisiin ainakin lausuman muodossa ettei tämä asia unohdu jatkossa on erittäin tärkeätä

arvoisa puhemies olen tyytyväinen että tämä yrittäjän perheenjäsenen oikeus ja sosiaaliturvaa vahvistava esitys on nyt eduskuntakäsittelyn loppusuoralla ja tulee voimaan näillä näkymin ensimmäinen seitsemättä yhdeksäntoista alkaen

tämän esityksen tavoitteena on

työllistymiseen ja työttömäksi

työskenneltäessä

asema työttömyysturvajärjestelmässä

muutos yrittäjän ei omistavalla perheenjäsenellä tarkoitetaan henkilöä jolla ei ole itsellään omistusosuutta äänivaltaa

kannatan esityksen tavoitteita

tämä muutos voi kuulostaa pieneltä mutta kyseessä on periaatteellisesti suuri muutos ja heille joiden asemaa tämä työttömyyden kohdatessa tulee parantamaan

arvoisa puhemies tätä esitystä laajasti kannatetaan ja myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa keskustelu oli hyvin myhäilevää ja hyväntahtoista siinä että kysymyksessä on merkittävä parannus ei omistavien asemaan kun puoliso tai läheinen on omistavassa asemassa yrittäjänä tältä osin työttömyysturvaan kohdistuva parannus on selkeästi tarpeen mitä tulee tämän lain yksityiskohtiin hyvin nopean kuulemisen perusteella niin lienee vielä syytä myöhemmin palata joihinkin näkökulmiin lain sisällössä mutta on tärkeätä todeta että on hyvä että saadaan nyt uudistus liikkeelle tavalla tätä asemaa tullaan selkeyttämään niin että ihminen ei tipu missään oloissa työttömyysturvan ulkopuolelle tällaisessa tapauksessa jossa on kuitenkin ei omistava henkilö kyseessä näin ollen olen iloinen todetessani että olemme aika pitkällä kun olemme täällä isossa salissa ja kellokaan ei ole vielä kuin kohta viisitoista yli kaksi eli tänä yönä tehdään monella tavalla historiaa siinä missä keskustelimme pitkästi indeksijäädytyksistä ja monenlaisista muista

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kaksitoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista